lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan asian käsittely keskeytettiin yhdeksäs kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen asiasta jatketaan keskustelua ja nyt on käsittelyssä maa ja metsätalousministeriön asiat ministeri leppä viisi minuuttia olkaa hyvä

arvoisa herra puhemies hyvät edustajat

maaseudun elinvoimaisuuden työllisyyden sekä kannattavuuden näkökulmasta maaseudun kehittämisrahasto makeraa pääomitetaan yhteensä yhdeksälläkymmenellä pilkku kolmella miljoonalla eurolla ensi vuonna investointiavustusten avulla voidaan käynnistää hankkeita jotka synnyttävät työpaikkoja muun muassa rakennussuunnittelussa rakennusteollisuudessa kaupassa kuljetuksissa sekä rakennustyömailla investoinneilla korvataan vanhentunutta kapasiteettia parannetaan eläinten ja viljelijöiden hyvinvointia edistetään ympäristön tilaa sekä lisätään uusiutuvan energian tuotantoa myös vienti on suomessa keskeinen osa kannattavaa ruokajärjestelmää ja edellytys sen menestykselle koska kotimaamme markkinat ovat verrattain pienet elintarvikealalle on tärkeää hakea kasvumahdollisuuksia maan rajojen ulkopuolelta elintarvikeviennin edistämiseen hallitus esittää ensi vuoden budjetissa kaksi miljoonaa euroa kannattavuuden kannalta yksi merkittävimpiä toimia on maatalouden ympäristökorvausten kahdeksankymmenenkahdeksan miljoonan euron vajeen paikkaaminen ensi vuonna kaksituhattakaksikymmentä hallitusohjelman mukaisella tavalla hallitus siis turvaa maatalouden ympäristötoimet ja kohdentaa tuet aktiiviseen toimintaan

myös ilmastoystävällistä ruuantuotantoa ja lisää kotimaisten luomutuotteiden osuutta ruuantuotannossa uusien luomusitoumusten rahoitus vuonna kaksituhattakaksikymmentä turvataan sitoumusten perusteella maksetaan korvaus luonnonmukaisesta kasvi ja kotieläintuotannosta maataloustuotannon säilymisen kannalta luonnonhaittakorvauksen merkitys on myös erittäin suuri sillä luonnonhaittakorvaus mahdollistaa viljelyn pohjoisissa olosuhteissamme siksi hallitus paikkaa myös luonnonhaittakorvauksen neljänkymmenenkahden miljoonan euron vajeen ensi vuonna

ministerin esittelyn jälkeen käymme jälleen debattiin pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää puheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies eulla on yhteinen maatalouspolitiikka mikä tarkoittaa sitä että tämän vuoksi suomi on eu tukien armoilla pitkälti valitettavasti nämä eu tuet ovat vähenemässä suomen kohdalla entisestään ja viljelijät ovat suuressa ahdingossa tämä budjetti ei lupaa viljelijälle mitään suuria se on hyvin neutraali viljelijöille ei suoranaisesti mitään ekstraa tähän ahdinkoon mikä tällä hetkellä on kysynkin ministeri lepältä että kun nuori viljelijä haluaa astua vaikka perheviljelmän kohdalla isänsä saappaisiin ja haluaa viljellä maata hoitaa metsiä niin mitä te sanotte hänelle koska tällä hetkellä tulevaisuus näyttää todella synkältä myös jos ajatellaan sitä mihin suomi panostaa se on hyvä että eläintenkin hyvinvointiin mutta suomen sioilla on saparot kanoilla nokat ja eussa taistellaan samoista markkinoista eu valtioista monet eivät

arvoisa rouva puhemies kiitoksia ministerille esittelystä on todella musiikkia korville se että tämä hallitus ja tämä ministeri ymmärtävät biotalouden arvon kun puhumme biotaloudesta emme puhu mistään pikkujutusta puhumme seitsemänkymmenen miljardin tulosta tälle tälle maalle siksi meidän tulee voida käyttää kestävästi meidän metsiämme ja meidän peltojamme oli tärkeää mikä oli syntynyt jo ei edellisen vaan sitä edellisen hallituksen aikana ministeri orpon ollessa maatalousministerinä

ilman sitä viljelijät eivät olisi selvinneet on merkittävää että maatalouden investoinnit saavat sille kuuluvan rahoituksen ja metsässä päästään toimiin sen kasvun lisäämiseksi myöskin luonnon hoitamisesta huolehtien kemeran tulevaisuus herra ministeri onko siitä jo suunnitelmia arvoisa puhemies minä myös yhdyn kiitoksiin ministerille siinä että tätä maa ja metsätalouspuolen sektorin rahoitustilannetta on pystytty parantamaan

kun tämä ruuantuotanto on kuitenkin

maanviljelijät näyttelevät siinä yhtä merkittävää osaa niin kysyn millä tavalla on turvattu nyt sitten tulevien nuorten maanviljelijöitten neuvonta kun näyttää siltä että vanhempi ikäluokka lopettaa

ja sitten ennen kaikkea vielä tämä lomitustoiminta ettei väsymystä tulisi sillä tavalla kuin tässä nyt muutamina vuosina on on havaittu elikkä kysymys on hyvin pitkälle nuorten jaksamisesta ja siitä että he pääsevät työnsyrjään hyvin opastettuina
arvoisa puhemies se on erinomaisen hieno asia että maatalousministeri jatkaa tehtävissään sen takia että viime kaudella hän ehti hoitaa kohtuullisen hyvin merimetsojen sijasta hylkeiden kysymyksen kalastajaelinkeinon harjoittamisen jatkuvuuden vinkkelistä mutta merimetsot herra ministeri jäivät tälle kaudelle hoidettavaksenne ja todella toivon niin kuin olemme keskustelleet että asiaan korjaus milloin ja miten toinen lyhyt kysymykseni teille herra ministeri tämä paikkatietoselonteko johon viittasitte omassa puheenvuorossanne on asia jossa toivon että alaisenne hallinto myös sen selkeästi ymmärtää että asiassa on myös toinen puolensa meillä on yhteiskunnassa sisäisen turvallisuuden tarve meillä on ulkoisen turvallisuuden huomioonottamisen välttämättömyys olemassa ja toivon että virkamiehenne eivät päästä tätä unohtumaan silmämääristään kun tässä asiassa edetään

arvoisa puhemies hiilinielujen kasvattaminen sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä on hallitusohjelman tavoite ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kaksituhattakolmekymmentäviisi hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi hallitusohjelmassa onkin nostettu keinoiksi esimerkiksi maatalousmaan hiilensidonnan edistäminen soiden ja turvepeltojen päästöjen vähentäminen ja turvepeltojen raivaamisen vähentäminen sekä metsityksen edistäminen turvepeltojen päästöt aiheuttavat noin puolet maatalouden päästöistä ja siksi onkin tärkeää että ministeri panostaa tähän uskoakseni maatalouden hiilipäästöjen vähentäminen lisäisi myös suomalaisen ruuantuotannon menestystä sillä suomalaiset haluavat suosia sekä kotimaista ruokaa että tehdä ilmastokestäviä valintoja

arvoisa rouva puhemies täytyy kyllä myöntää että eipä tuohon paljon ole lisättävää hallitusohjelma vastaa ja ministeri kertoi että asioita ollaan edistämässä tällä sektorilla mutta yksi sellainen asia on ollut ja näyttää edelleen olevan byrokratian alle nitistyy monta suomalaista alkutuottajaa ja kysyisin ministeriltä minkälainen toimintasuunnitelma on näiden asioiden kohtuullistamiseksi me tarvitsemme uskottavan valvonnan mutta emme kaipaa maataloussektorille turhaa kyykyttämistä koska se on osa siitä tulovirrasta joka menee niihin tarkastusmaksuihin ja niin edelleen joko voitaisiin ajatella että yksi tarkastaja voisi samalla käynnillä tarkastaa vähän enemmän kuin vain sen yhden asian mitä varten

puhemies talousarvioesitys tuo valopilkkuja monen maataloustuottajan arkeen paikataan ympäristö ja luonnonhaittakorvauksien reikiä edistetään vientiä luodaan tulevaisuudenuskoa pääomittamalla makeraa

arvoisa ministeri merimetson aiheuttamat vahingot ovat kuitenkin paikallisesti merkittäviä

rouva puhemies oli mukava kuulla ministeri lepältä että makeran pääomitus ja myöskin ruuan viennin tässä budjetissa hyvin otettu huomioon samoin myöskin luonnonhaittakorvauksen korvaaminen ja ja luonnon monimuotoisuuteen panostaminen eli nämä ovat äärimmäisen tärkeitä ja on hyvä että olette erään hallituskumppaninne pään saaneet käännettyä he viime kaudella vielä puhuivat navettanäpertelystä kun puhuttiin näistä makeran rahoista on äärimmäisen tärkeää että me ymmärrämme että biotalous on koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden vahvoja kivijalkoja siinä mielessä siinä mielessä kyllä nämä panostukset ovat tarpeellisia mutta ministeri leppä olisin kysynyt kuitenkin siitä kaikkein suurimmasta huolesta eli tästä eun rahoituskehyksestä jos siellä epäonnistutaan maatalouden rahoituksen puolustamisessa niin näilläkään budjettirahoilla ei sitten loppujen lopuksi ole kuin pieni merkitys

arvoisa rouva puhemies siitä alkaa olla viisi vuotta kun oli kunnia toimia maa ja metsätalousministerinä ja niistä päivistä olen odotellut tätä hetkeä että olen oppositiossa ja ministeri leppä on täällä kysyäkseni milloin ministeri leppä poistaa byrokratian ja ja hoitaa maatalouden kannattavuuden kuntoon mutta en kysy sitä koska ministeri lepän kanssa tehtiin hyvää yhteistyötä viime kaudella ja arvostan kovasti sitä työtä mitä teette haluaisin kysyä myöskin tästä rahoituskehyskaudesta ja neuvotteluista eli mikä tilanne tällä hetkellä on ja myöskin haluaisin uudistaa saman kysymyksen kuin edustaja essayah kysyi eli miten meidän tulisi tulkita hallitusohjelman kirjausta siitä perälaudasta eli miten hallitus reagoi jos tulee takapakkia cap neuvotteluissa

rouva puhemies kiitän ministeri leppää alustuksesta tahtoisin kysyä yhden kysymyksen hallitusohjelman kirjauksesta mitä te arvoisa hallitus ajatte takaa tällä kirjauksella että hillitään päivittäistavarakauppojen ylivoimaista neuvotteluasemaa lainsäädännön toimin muun muassa private label tuotteet olenko ymmärtänyt oikein että teidän tarkoituksenne on kauppojen omia hinnaltaan halvempia tuotteita päästä karsimaan jos on näin niin oletteko arvoisa hallitus tietoinen siitä että valtaosa kuluttajista menee kauppaan hinnan vuoksi monen varsinkin pienen kaupan myynnistä voi jopa puolet tai yli tulla omista tuotteista pienillä kaupoilla on muutenkin äärimmäisen haastavaa kiitos muun muassa vapautuneiden aukioloaikojen hintojen mahdollinen nousu ei ainakaan tue heitä yhtään eikä auta päinvastoin asiakkaat voivat siirtyä isompiin kauppoihin miten tämä sopii hallitusohjelmaan kun olette päivittäin täälläkin sanoneet että tämä hallitus on kaikkien pienituloisten puolella jos te rupeatte jo määräämään mitä kaupat saavat myydä ja tulette lainsäädännöllisin keinoin rajoittamaan edullisempia tuotteita niin jäävätkö pienituloiset ilman ruokaa lisäksi tässä ei ainakaan suomalainen maatalous tule olemaan voittaja koska näillä kirjauksilla mikäli olen ymmärtänyt asian oikein ajatte ihmiset ostamaan entistä enemmän esimerkiksi saksalaista lihaa jota myydään jo nyt suomessa vielä äärimmäisen edullisesti kuten mainitsin kuluttajat ovat äärimmäisen hintatietoisia eli missä tämä säädännöllinen toimi menee vai oletteko luopuneet tästä kiitos

arvoisa rouva puhemies minusta on hienoa että tämä hallitus panostaa luonnon monimuotoisuuteen ja ja sillä tavalla resursoi asioita tärkeää on myös että tuonne luontomatkailuun on pikkusen viestejä tullut itä ja pohjois suomesta että siellä ovat infra ja resurssit vähissä ollaan nyt sitten laittamassa lisää

ehkä nyt itselle on tämä vaelluskalahankkeen jatkorahoittaminen niitä käynnissä olevia hienoja hankkeita ne ovat käynnistäneet kymmenien miljoonien hankkeita kokonaisuutena liikkeelle ja aktivoineet paikallista väkeä väkeä sitten kunnostamaan jokiuomia ja

loppuun rahoitetaan mutta saadaan myös pieniä uusia hankkeita liikkeelle hienolla tiellä

arvoisa rouva puhemies maatalouden kannattavuus on se kaikkein keskeisin asia sen takia on hyvä että näitä paikkauksia ympäristökorvaukseen ja tässä budjetissa pystytään tekemään kuitenkin se tulevaisuudenusko pitää tuottajilla olla ja jotta sitä on jotta meillä maatalous kehittyy niin investointeja täytyy tehdä sen takia makeran pääomittaminen on äärimmäisen tärkeä ja hyvä asia kysyisin teiltä herra ministeri kun ruokavientiin panostetaan myös tässä budjetissa kaksi miljoonaa euroa ei sinänsä ole iso raha mutta oikein käytettynä sillä saadaan paljon aikaan kuinka teillä koordinaatio pelaa hallituksen sisällä vienninedistämisministerin kanssa ulkomaankauppaministerin kanssa jos meitä verrataan esimerkiksi heillä on tuplamiehitys heillä on hyvin voimakas intressi viedä omia tuotteitaan ulos heidän suurlähetystönsä on valjastettu markkinointiorganisaatioiksi hyvässä mielessä

rouva puhemies hallitusohjelmassa on kirjaus jonka mukaan lisätään julkisissa hankinnoissa ja ruokapalveluissa kasvisruuan osuutta tämä on ilmaston luonnon ympäristön ja huoltovarmuudenkin kannalta tärkeää ja jopa välttämätöntä meillä on nähty nähty kuntakentällä ja myös yksittäisissä kuluttajissa siirtymää kohti kestävämpää ruokavaliota olisin kysynyt siitä miten ikään kuin luodaan edellytykset suomalaisille tuotteille olla mukana tässä muutoksessa ja ja siirtyä vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään uudenlaisille kasvisruokavalioille

arvoisa rouva puhemies ilmastopolitiikan päästövähennysten taakanjako edellyttää maankäyttösektorilta toimia ja saatavilla olevan peltopinta alan käyttöön tämä asettaa omat haasteensa arvoisa ministeri miten me varmistamme että sekä tuet että peltopinta alan käyttö ohjautuvat jatkossa entistä vahvemmin aktiiviviljelijöiden toimintaan toisena kysymyksenä rohkenen kysyä petopolitiikasta tämän verran kainuussa ja lapissa meillä on isona haasteena ihmisten pihapiiriin tulevat karhut sudet ja ahmat niin sanotut häirikköyksilöt toivoisin että sille puolelle pystyttäisiin tekemään toimenpiteitä jottei myöskään salametsästys lisääntyisi sitä kautta että ihmiset ovat pettyneitä kun eivät saa apua omassa omassa arkisessa hädässään ja huolessaan kotieläinten ja lasten osalta

puhemies maatalous ei voi olla kannattavaa jos suomi ulkoistaa ruoantuotantonsa ruoantuotantonsa eikö näin ministeri maamme suurin päivittäissanomalehti kuulutti viime vuoden lokakuussa viitaten tutkijoihin että länsimaalaisten pitäisi vähentää lihansyöntiä yhdeksänkymmentä prosenttia muuten ilmastonmuutoksen hillintä ei onnistu ja sen jälkeen uutisia lihansyönnin vaaroista on tullut lähes viikoittain luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikön arto latukan kaksi vuotta sitten tekemien laskelmien mukaan tuhatsata

prosenttia lypsykarjatiloista vaikka kuinka haluaisimme pysäyttää ilmastonmuutoksen emme voi kokonaan lopettaa syömistä meidät on yritetty saada ajattelemaan niin että liha kannattaa vaihtaa soijaan suomalainen sokeri perusta tuotuun intiaanisokeriin kotimaiset viljat hirssiin ja maissiin ja perunat bataattiin miten te arvoisa ministeri näette suomen maatalouden tulevaisuuden tässä ajankohtaisessa keskustelussa

arvoisa puhemies hallituksella on hyvin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet mutta pelkäänpä pahoin että ne iskevät suoraan maaseudullemme ja suomalaiseen ruuantuottajaan kyse on kuitenkin suomen kannalta myös turvallisuudesta ja ja huoltovarmuudesta emmekä voi ilmastotoimien kustannuksella riskeerata maa ja metsätalouttamme kysyisin miten hallitus aikoo estää sen ettei ilmastotavoitteilla ja tiukennuksilla lyödä kirvestä maanviljelijän polveen ja miten aiotaan varmistaa että ne joille turvemaiden viljely on välttämätöntä saavat käyttää ja raivata peltoja myös jatkossa ja miten arvoisa ministeri varmistetaan että esimerkiksi maataloustuottajille saadaan kotimaista työvoimaa sillä suomalaisia he he haluaisivat edelleen mielellään työllistää

rouva puhemies ruuantuotanto on yksi isoimmista kasvihuonepäästöjen aiheuttajista joten onkin ilahduttavaa huomata että hallitus aikoo monin tavoin edistää ilmastotavoitteiden toteutumista myös ruuantuotannossa ruokahävikin vähentäminen on yksi niistä asioista joilla voimme lisätä ruokajärjestelmän kestävyyttä minua kiinnostaisikin tietää mitä ministeri leppä aikoo tehdä ruokahävikin vähentämiseksi

pitkällä aikavälillä ilmastonmuutos voi johtaa tuotantoedellytysten heikkenemiseen tällä hetkellä tärkeillä ruuantuotantoalueilla hallituksen tavoitteena on tehdä lisäpanostuksia biotalouden tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaan tavoitteena on myös lisätä biokaasun tuotantoa ja kulutusta ja synnyttää markkinat kierrätyslannoitteille kuinka on ajateltu varmistaa maatilojen investointihalukkuus ja mahdollisuudet koska kansallinen biokaasuohjelma laaditaan ja salliiko se sekä pienempiä että suurempia investointeja tässä sektorissa ympäri suomea
arvoisa

puhemies tosiaan pitää paikkansa että tässä talousarvioesityksessä on maatalouden kannalta hyviä elementtejä muun muassa ympäristö ja luonnonhaittakorvauksen osalta vuodelle kaksituhattakaksikymmentä se ei kuitenkaan muuta sitä että tämä on kertaluontoinen erä ja vuodesta kaksituhattakaksikymmentäyksi ei ole tietoa tuossa mainittiin että on musiikkia korville tämä maa ja metsätalousministeriön esitys no kyllä mollivoittoisuutta on myös vahvasti mukana tässä kappaleessa ottaen huomioon maatalouden kannattavuustilanteen maatalous on niin kuin tiedetään kannattavuuskriisissä ja tämä tukijärjestelmä muodostaa tietyllä lailla sen betonin sinne alle mutta myös tuotteesta saatava hinta

nyt pulassa ja kysyisinkin ministeriltä tässä yhteydessä mikä lähestymiskulma hallituksella on niitä tiloja kohtaan jotka ovat vastanneet tähän tehostamishaasteeseen

tämä alkiolaisen punamultahallituksen hallitusohjelma maa ja metsätaloudenkin osalta on hyvä samoin tämä budjettiesitys se on oikein koska suomalainen ruoka on kestävästi tuotettua ja puhdasta kansainvälisesti ja on tärkeää että me pidämme huolta oman elintarviketalouden tilanteesta

arvoisa puhemies euroopan unioni on liittovaltio maatalouspolitiikan osalta yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistetaan paraikaa ja taas tulee uutta vallansiirtoa muun muassa ekojärjestelmän kautta komissiolle eli komission virkamiehet lähes kaikesta meidän maataloudestamme ja tämä on vaarallinen kehitys aina joka seitsemäs vuosi kun on tämä vaihtuva aika näissä kausissa on suomalaista maataloutta lyöty pyydänkin ministeriä arvioimaan tämän ekojärjestelmän merkitystä rahoituskehyksissä eun komission kehysehdotuksessa on yhden pilkku seitsemäntoista miljardin euron leikkaus maataloustukiin ja maaseudun kehittämiseen tällaista iskua ei suomalainen maatalous ja suomalainen maaseutu enää kestä tällä hetkellä tilanne on erittäin vaikea sekä maatalouden että koko kuntakehityksen osalta tai maaseudun osalta pidättekö ministeri varmasti loppuun asti kiinni kun yksimielisiä päätöksiä neuvostossa tehdään suomen maaseudun ja maatalouden puolesta

rouva puhemies tuntuu että tästä muodostuu jo perinne että tässä vaiheessa käytän puheenvuoron siitä että täytyy saada eläinsuojeluvaltuutetun virka ja siksi on äärimmäisen miellyttävää ja mukavaa että nyt päätös tästä on tehty ja tämä virka ollaan jälleen täyttämässä tässähän oli neljän vuoden katkos sitä ennen se oli ja nyt omalle puolueelleni sdplle erittäin tärkeä tavoite hallitusohjelmaneuvotteluissa olen oikein iloinen että se on nyt saavutettu samoin ministeri toivotan teille voimia ja kiirehdin eläinsuojelulainsäädännön kokonaisuudistusta niin kuin varmaan tiesittekin eli on hyvin tärkeää että pääsemme tästä

edistetään luomutuotantoa kaikkinensa ja nostetaan luomutuotteiden

rouva puhemies kiitoksia ministerille esittelystä näin erämiehen sydäntä kyllä lämmittävät nämä panostukset lintukosteikkoihin sekä vaelluskaloihin erittäin tärkeitä tulevaisuusinvestointeja näen myös että tässä budjetissa kotimainen ruoka on erittäin vahvasti keskiössä ja tällaisena vegaanihumputuksen aikakautena meidän on kyllä syytä muistaa että suomalainen ruoka se on aina ilmastoteko kyseessä liha kala maito tai kasvikset ja keskustassa kanta on selvä keskusta ei tule sanelemaan kenellekään mitä täällä saa syödä ainoastaan kannustamme totta kai käyttämään kotimaisia elintarvikkeita olen huolissani siitä että suomen kuntakentässä on nyt tehty sellaisia päätöksiä kokoomuskin näyttää ajavan helsingissä jo sitä että maito kokonaan kokonaan pois ja liha ja maitotuotteiden kulutusta halutaan puolittaa vaikka tosiasiassa se aito ilmastopäätös kunnissa olisi se että siirrytään käyttämään kotimaista lähiruokaa

arvoisa rouva puhemies ensi vuoden talousarvioesityksen mukaan suomi tulee käyttämään myös ensi vuonna miljoonia euroja kalakantojen hoitovelvoitteisiin samaan aikaan valtio omilla päätöksillään hankaloittaa tai jopa estää kokonaan vaelluskalojen luontaisen kiertokulun ja siten lisääntymisen siksi kysyn teiltä ministeri leppä miksi olette päättäneet aikaistaa kaupallista lohen kalastusta suomen rannikoilla vaikka on yleisessä tiedossa että tämä johtaa lohikantojen kannalta tärkeiden suurten yksilöiden poistumiseen tietääkö hallituksen oikea käsi mitä vasen tekee
ministerille vastauspuheenvuoro tässä tuli paljon kysymyksiä viisi minuuttia olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies kiitoksia keskustelusta ja kiitoksia kysymyksistä valtava määrä yritetään vastata mahdollisimman moniin aloitetaan siitä maatalouden tilanteesta yhdyn kaikkiin niihin puheenvuoron käyttäneiden ajatuksiin siitä että maatalous on poikkeuksellista pitkäjänteisyyttä vaativa ala ja sen pitää näkyä harjoitettuna politiikkana ja sitä me olemme kaikin tavoin pyrkineet myöskin tähän budjettiesitykseen rakentamaan että viljelijöillä olisi tieto tulevasta me emme voi tietää varmasti mitä tulee tapahtumaan cap uudistuksessa mutta on aivan selvää että meillä on hyvät yksiselitteiset tavoitteet niin rahoituksen osalta säilyttää se ennallaan kuin myöskin yksinkertaistamisen osalta ja kannustamisen osalta mitä tulee säädöksiin ja sen osalta että se tukee eurooppalaista ja sitä kautta suomalaista ruuantuotantoa ja niin että sitä on mahdollista harjoittaa myöskin täällä pohjoisilla alueilla se on se kaiken lähtökohta tuohon rahoituskehysasiaan en voi mennä kovinkaan syvälle koska se ei kuulu minun rooteliini vaan se kuuluu pääministerille se on asia mutta totta kai omalta puoleltani koska sen kautta suomeen ylivoimaisesti eniten rahoitusta ja rahoituspalautusta eun suunnasta tulee sillä on erittäin suuri merkitys voin vakuuttaa että siitä kyllä varmasti huolta huolta pidetään ja vastuullisuuskysymykset jotka ovat nousseet yhä vahvemmin esille oli kysymys sitten ilmastosta ympäristöstä eläinten hyvinvoinnista sosiaalisista ulottuvuuksista ovat ne jotka tukevat suomalaista ruuantuotantoa meidän tapaamme toimia tuottaa maailman parasta ruokaa täällä aina ulkomaisen ruuan valinta vie asiaa huonompaan suuntaan näistä näkökulmista siksi yhdyn myöskin niihin ajatuksiin joilla halutaan kannustaa julkisia hankkijoita kotimaisen ruuan hankintaan me olemme tehneet paljon sen eteen töitä me olemme ohjeistaneet julkisia ruokahankkijoita tämän osalta me olemme viime kaudella tehneet periaatepäätöksen valtion ruokahankintojen osalta sitä samaa olemme myöskin kannustaneet kuntia tekemään olemme alkuperämerkintäasioita vieneet eteenpäin ja niin edelleen ja tätä meidän pitää jatkaa on aivan selvä mikä tämä tämä tilanne tältä osin on myöskin hallituksen tahdon osalta ja ja myöskin kun kulutustottumukset muuttuvat niin totta kai on selvää että silloin suomalaiset tuottajat ryhtyvät tuottamaan sellaisia tuotteita mitkä kaupaksi menevät se on ihan selvä asia ja siihen myöskin myöskin halutaan kannusteita kannusteita laittaa kaiken kaikkiaan kaikki ne toimet joita tehdään tähtäävät siihen että myös se kannattavuus vihdoin viimein lähtisi nousuun me olemme kaikki tässä salissa siitä huolissamme me olemme kaikki omana aikanamme sitä eteenpäin vieneet emme ole varmasti saavuttaneet sitä mitä on mitä on haluttu ja siksi se on edelleenkin meidän pöydällämme

yksiselitteisen selvästi kaikki selvitykset osoittavat suuntaan ja siksi ne kirjaukset ovat tuonkaltaiset hallitusohjelmassa valmistelutyö näiden asioiden osalta on käynnissä mutta se että me vaikuttaisimme jollain tavalla siihen hintaan joka kaupassa sitten on kuluttajille ei pidä paikkaansa ei tietenkään vaikuteta siihen hintaan vaan siihen millä tavoin tuo kakku jakautuu se on se asia jonka me viime kaudella ja myös edellisellä kaudella teimme siitä pitää antaa tunnustusta myös edelliselle hallitukselle on tehty monenlaisia toimenpiteitä tämän asian osalta ja siihen tarvitaan toimenpiteitä yhä edelleenkin kemeran tulevaisuudesta kysyttiin se on joka tapauksessa uudistumassa ensi ohjelmakauden alussa ja sen eteen töitä tehdään valmistelu on tällä hetkellä käynnissä ja siitä pitää tehdä entistä kannustavampi myöskin niiden tavoitteiden osalta mitä olemme yleisesti esittäneet

tämä on selvä ongelma sen ratkaisemiseksi täytyy meiltä joku ratkaisu löytyä merimetsokanta on lisääntynyt erittäin voimakkaasti ja silloin meidän täytyy myöskin uusia toimenpiteitä pystyä tekemään ja näitä käymme nyt lävitse sitten yhdessä yhdessä ympäristöministerin kollegan kanssa paikkatietoselontekoasia juuri näin niin kuin täällä sanottiin edustaja kanerva täällä totesi ja itsekin totesin että se on monen hallinnonalan keskiössä ja nimenomaan turvallisuuden näkökulmasta ja se otetaan huomioon se on sisäänkirjoitettuna sinne se ei voi olla erillisenä millään millään muotoa se liittyy sekä meidän sisäiseen turvallisuuteen että ulkoiseen turvallisuuteen tässä tässä tehdään hyvää hyvää työtä

turvemaat uudet viljelymenetelmät kasvivalinnat kasvipeitteisyys uudet viljelytekniikat vesien uudenlainen hallinta ovat niitä keinoja joilla me myöskin vahvasti haluamme vähentää niitä päästöjä joita eittämättä noilta eloperäisiltä mailta tulee se on mahdollista ja sen me haluamme tehdä viljelijät ovat tässä ottaneet uusia toimia käyttöön ja me haluamme niihin kannustaa ja on on ihan selvä että me tarvitsemme ne pellot meidän omaan ruuantuotantoomme tulevaisuudessa me haluamme turvata suomelle erityisesti sen että meillä on ruoka omalle maalle mutta myös kun kysyntää on maailmalla niin on äärimmäisen äärimmäisen tärkeää ja me emme vain voi sille maantieteelle mitään sille että osa meidän maistamme on eloperäisiä maita me emme vain voi sille mitään me löydämme kyllä sen win win tilanteen siihen että meillä on on hyötyä sekä ympäristölle ilmastolle että myös viljelijöille sen toiminnan tehostumisen myötä kilpailukyvyn kohentumisen myötä ja puhemies lopetan tähän en muistanut sanoa tätä että se se oma periaatteeni eu rahoituksen ja capin uudistamisen osalta yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen osalta on se että vaatimusten ja rahoituksen pitää olla tasapainossa ei
voi olla niin että vaatimus kasvaa rahoitus pienenee näin ei voi olla vaan niiden pitää olla tasapainossa kiitos jatketaan debattia

arvoisa rouva puhemies suomi on pitkä ja hieno maa ja suomalaiset ovat osanneet hyödyntää tärkeintä luonnonvaraansa meidän tärkeintä pääomaamme metsiä viisaasti ja kestävästi jo vuosisatoja varmasti metsiä on hoidettu erittäin tehokkaasti viime vuosikymmenet niin että voimme tänäkin päivänä nauttia siitä että metsät muodostavat pohjan tärkeimmälle vientitoimialallemme metsät ovat myös tärkein primäärienergialähteemme arvoisa puhemies metsät muodostavat meille suomalaisille kodin ja sielunmaiseman ja metsien käyttö tässä mielessä myös elinkeinotarkoituksiin vaikkapa kasvavan matkailun kautta on tietysti kasvanut viime vuosina valtavasti siksi onkin aivan kriittisen tärkeää suomen tulevaisuuden menestymisen kannalta että metsiin liittyvä päätöksenteko myös tässä ilmastopolitiikan paineessa säilyy kansallisissa käsissä tästä haluaisin kuulla ministeriltä vakuutuksen että tekeehän suomen hallitus kaikkensa tämän päämäärän saavuttamiseksi

vaikka maatalouden rahojen suhteen onkin yleisesti ottaen tiukkaa niin silti joihinkin asioihin sitä rahaa tuntuu löytyvän uutistietojen mukaan juuri on alkamassa viiden ja puolen miljoonan euron hanke joka tähtää susien ja ihmisten yhteiselon parantamiseen ja konfliktien lievittämiseen mitähän tämä kenties koskaan sutta näkemätön porukka menee sanomaan tilalliselle jonka karjan ovat sudet raadelleet mitähän he sanovat perheelle jonka lemmikkikoira löytyy pihasta puoleksi syötynä

arvoisa puhemies minäkin kiinnitän ministerin huomiota maatilayrittäjiin ja erityisesti maidontuottajien hyvinvointiin odotan mielenkiinnolla vastausta edustaja piiraisen kysymykseen lomituspalveluja koska olen ymmärtänyt että tässä on paljon vaihtelua eri puolella suomea kysyn vielä millä tavalla erityisesti itä ja pohjois suomen maatilayrittäjien toimintaa ministeriön toimesta voitaisiin tukea suomessa me olemme sään armoilla yleisesti mutta erityisesti pohjois ja itä suomessa nämä säänvaihtelut kyllä tuntuvat toiminnassa kuopiota tämä tietysti kiinnostaa erityisesti siitä syystä että olemme suurin maidontuottaja alue

arvoisa rouva puhemies minunkin täytyy kiittää ministeri leppää täytyy sanoa että suomen maa ja metsätalouspolitiikka lepää vakaissa ja osaavissa käsissä elikkä ministeri lepän käsissä tämä budjetti on tulevaisuusbudjetti myös suomalaisen maatalouden näkökulmasta katsottuna edustaja kalmaria siitä että hama työryhmän raportti on saatu valmiiksi ja huomenna luovutetaan ministeri lepälle toivottavasti sillekin saadaan jatkoa myös suomen kylät ry kiittää siitä että kylien ja asukasyhdistysten toiminta ymmärretään ja sille on annettu oma painoarvonsa myös budjetissa

jos halutaan pitää koko suomi asuttuna ja myös maatalous metsätalous elinvoimaisena niin tarvitaan myös näitten yhdistysten ja järjestöjen voimaa se nyt näkyy myös tässä budjetissa arvoisa puhemies kysyisin ministeri lepältä kuitenkin myös tästä suurpetopolitiikasta me tiedämme että tuolla lapissa ja kainuussa on valitettavasti läheltä piti tilanteita joka päivä ihmiset pelkäävät ja lapsia ei oikein uskalleta enää kohta kouluun laittaa

arvoisa puhemies kysymys kotimaasta ja kysymys ulkomailta ensinnä kotimaasta maatalouden ravinnepäästöt vesistöihin aiheuttavat rehevöitymistä onko budjetissa arvoisa ministeri varattu varoja tätä ongelmaa varten toinen kysymykseni liittyy brasiliaan joka on tärkeä lihantuottajamaa näyttää siltä että brasilia ei ole osoittanut sitoutumistaan ilmastotavoitteisiin olette henkilökohtaisesti itse ottanut kantaa siihen että brasilian lihaa ja mahdollisesti soijaakin pitäisi välttää käyttämästä kuitenkin wto säännökset ja se mihin suomi on sitoutunut mitä suosittelette että suomen kannattaisi tehdä esimerkiksi saksa ja ranska suhtautuvat vähän kielteisesti eikä ihan vähänkään kielteisesti mercosur sopimuksen ratifiointiin

ympäristöministeriön kuin maa ja metsätalousministeriön hallinnonalalla kuitenkin se oli entinen ympäristöministeri tiilikainen joka halusi lisätä turpeen energiakäyttöä hän halusi että valmiiksi ojitettuja soita joilla puuntuotanto ei ole elpynyt voisi käyttää turvetuotantoon tätä maareserviä mainostettiin löytyvän miljoona hehtaaria ajatus oli että osa liikenteen polttoaineesta valmistettaisiin öljyn sijasta kotimaisesta turpeesta nyt olen kuitenkin ihmeissäni tiilikainen on keskustan ministeriryhmän valtiosihteeri ja te ministeri leppä olette nyt maaseudun asioiden päällä nyt turvetuontanto kuitenkin ajetaan alas edustaja rantakangas kertoi äänestäjilleen pudasjärvellä että kokoomuksen ja vihreiden turvekanta näivettää maaseudun rantakangas sanoi että vaihtotase heikentyy ja velkaantuminen ulkomaille lisääntyy tämän johdosta ja kritisoi silloista valtiovarainministeriä ministeri leppä nyt kun te olette tuossa asemassa tiilikaisen osaaminen on ryhmässä ja lintilä on valtiovarainministeri miten voitte heikentää turvetuotantoa onko niin että edustaja rantakangas ei ollutkaan alkiolaisten vaan vihreiden

arvoisa puhemies meillä on hallitusohjelmassa hyvä kirjaus keskusta piti huolen siitä että sinne ei tule kirjausta että turvetuotannosta luovutaan mutta meillä on yhteinen näkemys että että turpeen käyttö vähenee päästökaupan seurauksena se on tosiasia mutta me tarvitsemme turvetta edelleenkin seospolttoaineena puupolttoaineen osalta ja me tarvitsemme turpeelle uutta käyttömuotoa aktiivihiiltä kasvuturvetta ja niin edelleen elikkä turve ei tule katoamaan lähivuosikymmenenä meidän meidän keinovalikoimistamme mutta sen käyttö tulee alenemaan markkinaehtoisesti pitää panostaa myöskin sitten uusiin tuotantomuotoihin me pidämme tärkeänä että että todellakin haetaan lisää käyttöä puupolttoaineelle ja biotalouden muille elementeille ja sillä tavalla varmistetaan että maaseudun kannalta työllisyysnäkymät ja talousnäkymät pysyvät kunnossa mutta samalla huolehdimme ilmastopolitiikasta kestävällä tavalla
arvoisa puhemies kun tässä turvemaista keskustellaan niin palautan vielä keskusteluun nämä eloperäiset peltomaat jotka ovat tärkeitä tampereen pohjoispuolella viljelyssä pieni muistikuva jonka ministerikin hyvin muistaa silloin kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattakolmetoista kun tätä nykyistä capia käytiin lävitse puhuttiin tämmöisestä turvemaiden kyntökieltoasiasta hyvin ministerikin sen muistaa ja jos muistetaan niin kokoomus sen asian hoiti tyylipisteitä en voi kyllä hirveästi antaa mutta joka tapauksessa hoiti no nyt kun katsotaan tätä nykyistä hallituskoalitiota ja ja puhutaan eloperäisten maiden käytöstä jotka ovat ehdottomasti tarpeellisia tietyissä osin suomea niin minkä vastauksen ministeri antaa kun lähdetään tuonne euroopan kentille neuvottelemaan onko tämän kierroksen jälkeen edelleen mahdollisuus siellä edustaja rantakankaankin kotiseudulla raivata peltoa jos se on tarpeen toki pitää myös miettiä muita vaihtoehtoja lannan levitystä varten mutta mutta

arvoisa rouva puhemies turvetta tarvitaan edelleen esimerkiksi neljä h yrittäjien puutarhoissa harkinta harjaannus hyvyys ja hyvinvointi head hands heart näistä muodostuu hieno sana neljä h useissa maissa toimiva lasten ja nuorten järjestö joka tekee upeaa työtä suuret kiitokset ministeri lepälle ja hallitukselle kun huolehditte järjestön rahoituksen sille kuuluvalle tasolle puolen miljoonan lisäyksellä kehykseen vanhana puutarhayrittäjänä neljä h yrittäjänä pidän tärkeänä että tämä monipuolinen kerhotoiminta jatkuu ja laajenee eri puolille suomea niin maalla kuin kaupungeissa nuoret oppivat tekemällä vastuun kantamista yrittävää asennetta ja yhdessä toimimista he ovat tulevaisuuden rakentajia arvoisa puhemies lasten ja nuorten harrastustoimintaan kannattaa satsata kysynkin ministeriltä tuleeko tämä raha jakautumaan tasaisesti eri eri puolille suomea
arvoisa rouva puhemies tuohon turvepeltojen raivaukseen liittyen haluaisin muistuttaa ettemme tekisi samoja virheitä uudestaan edellisen kerran kun cap uudistusta neuvoteltiin meille tuli järjestelmä jossa vaadittiin lisää lannanlevitysalaa

täällä on julkisissa ruokahankinnoissa edustaja kärnä jo erittäin ansiokkaasti nostanut kun ostamme suomalaista ruokaa saamme kaikki ne liitännäisvaikutukset myös pysymään suomessa suomalainen maidontuotanto ja naudanlihantuotanto eivät käytä soijaa grammaakaan

rouva puhemies hallitus vähentää ruokahävikkiä ja edistää budjetissa terveyssuositukset täyttävää ja ilmastokestävää ruokavaliota planetaarinen ruokavalio esiteltiin lancetissa kaksituhattakuusitoista sen tavoitteena on ruokkia maailman kymmenen miljardia ihmistä vuonna kaksituhattaviisikymmentä vähentää huonon ruokavalion aiheuttamien sairauksien ja kuolemantapauksien määrää maailmanlaajuisesti ja olla ympäristön kannalta kestävä ruokavalio punaisen lihan ja maitotuotteiden käytön vähentäminen ruokavaliossa on merkittävä teko sekä kansanterveyden että ilmaston puolesta mitään ei siis olla kieltämässä kokonaan vaan ohjataan ihmisten ruokavaliota terveellisempään ja ilmastoystävällisempään suuntaan kotimaan huoltovarmuus huomioiden

arvoisa rouva puhemies soijan syönnistä vielä soijaa käytetään kaksisataaviisikymmentä grammaa per tuotettu sianlihakilo suomalainen syö kolmekymmentäneljä kilogrammaa sianlihaa per vuosi siis tällainen tyypillinen sekasyöjä eli kahdeksan pilkku viisi kiloa soijaa vegetaristi syö soijaa keskimäärin viisikymmentä grammaa päivässä eli kahdeksantoista kiloa vuodessa jos haluamme suojella brasilian sademetsiä ei kannata kieltäytyä syömästä suomalaisia elintarvikkeita vaan kannattaa kieltäytyä syömästä soijaa

arvoisa rouva puhemies suomessakin on viime kuukausina uutisoitu useista tehtaiden sulkemisista ja omassa maakunnassani suljettiin saha kiteellä uimaharjussa lomautettiin henkilöstöä metsäteollisuuden heikentynyt markkinatilanne kohdistuu erityisesti niihin maakuntiin joissa työpaikat ovat vähissä ja työllisyystilanne on jo ennaltakin ollut heikko pohjois karjalassa on suomen hankalin

arvoisa rouva puhemies näin eu puheenjohtajamaana suomi on erityistarkkailun alla monelta suunnalta ja monessa asiassa meitä pidetään sivistysvaltiona jolla on korkea moraali ja viisaat aatteet kuitenkin valitettavasti olemme erityisesti eläinsuojeluasioissa jääneet jälkeen

koko valtakunnan alueella tietynlainen verkosto missä on hyvä harjoittaa matkailua ja luontomatkailua ja siihen liittyvät myös kalastus ynnä muut mutta siellä on nyt vähän velkaa syntynyt elikkä siellä on on näitä reittejä todella huonossa kunnossa kävin ylläksellä viime syksynä ja siellä on on korjauksia tehty mutta rahanpuute on kyllä merkittävä nythän tuli rahaa lisää siihen mutta miten ministeri näkee riittääkö se tähän kaikkeen korjaamiseen mitä tällä hetkellä

on ainutkertainen maaseutu ja maaseudulla suuren sydämen omaavia toimijoita ajattelen että niin alueista kuin ihmisistä pitäisi meidän kaikkien yrittää pitää huolta ainakin yhtä suurella intensiteetillä kuin yritämme terveydenhuollossa löytää hyviä ratkaisuja

tukea antava ote että että samalla tarkasteltaisiin ja keskusteltaisiin myös maaseudun toimijoiden hyvinvoinnista siinä olisi saman tien väylä

puhemies tähän keskusteluun liittyy aivan oleellisesti myös eläinten hyvinvointi ylivoimaisesti suurin osa yhdeksänkymmentä prosenttia suomalaisista haluaisi että eläinten asema olisi nykyistä parempi ja eläinten hyvinvointi tosiaan nostettiin nyt ihan omaksi kokonaisuudeksi ja tämän hallituksen tavoitteeksi minä haluaisin kysyä ministeri lepältä siitä miten ja millä keinoin hallitus nyt ensi vuoden aikana edistää eläinten hyvinvointia sitten tämä kestävä ruokajärjestelmä se tosiaan on nyt noussut ilmastopolitiikassa yhä merkittävämpään rooliin viimeksi elokuussa ipcc peräänkuulutti sitä että ruokajärjestelmän on yksinkertaisesti muututtava yhtenä keskeisenä keinona tähän on nimenomaan kasvisruuan lisääminen edustaja östmanille ja kärnälle toteaisin että tähän lopputulokseen ovat tulleet myös valtioneuvoston omat selvitykset ja tähänhän me olemme myös hallitusohjelmassa sitoutuneet eli me olemme sitoutuneet tekemään tämän sitoutuneet lisäämään kasvisruokaa julkisissa hankinnoissa kysyisin ministeriltä miten nämä tavoitteet nyt edistyvät
arvoisa puhemies kiitos ministeri lepälle esittelystä ja ja kysymyksiin vastaamisesta suomi haluaa olla kokoaan suurempi maailmalla ja nämä tulevaisuuden haasteet ovat hyvin moninaiset toimialallanne on osia joihin me suomalaiset voimme vaikuttaa ja toisia joihin emme yksi tietenkin mihin me emme voi vaikuttaa on tämä globaali markkinatalous mutta sitten kestävä kehitys ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset teknologinen kehitys näihin voimme vaikuttaa kysymys teille ministeri cleantech asiat maanmittausasiat nämä ovat sellaisia juttuja missä suomalaiset ovat todella hyviä miten me voimme olla kokoamme suurempia maailmalla siten että kehitysavun kautta voisimme afrikassa varmistaa ruokavarmuutta niin että siirtolaisten ei tarvitsisi lähteä ilmastonmuutoksen myötä kotoaan pois kiitoksia ja
nyt annetaan ministerille vastaus viisi minuuttia

rouva puhemies aloitetaan vähän sekalaisessa järjestyksessä mutta yritetään kahlata lävitse eli tuo byrokratia asia palaan siihen vielä vähän tarkemmin sitä täällä kysyttiin se on kaiken lähtökohta että hallinto on sujuvaa hallinnollinen taakka on mahdollisimman pieni erityisesti kaikille viljelijöille ja yrittäjille ja totta kai meille kaikille kansalaisille ja se meidän mottomme on että valvojasta valmentajaksi

tämä periaate menee läpi kaiken sen toiminnan jota jota me teemme ja se on meillä koko ajan koko ajan myöskin agendalla yksi asia mikä tähän auttaa on se että meillä digitaalisuus lisääntyy ja sitä kautta valvonnasta tulee myöskin entistä sujuvampaa ja helpompaa sitä me haluamme vahvasti myöskin

tähän sisältyy ja myöskin siitä että siihen halutaan panostaa reittien osalta toimintaedellytysten osalta mutta on selvää että me tarvitsemme vieläkin enemmän vivuttamalla lisää varoja siihen että me pystymme kaikkia niitä rakenteita ylläpitämään ja pitämään hyvässä kunnossa ne mitä meillä on ruokaviennin osalta meillä tavoite on ja sen pitää olla ensin ruotsin taso ja sitten se vihoviimeinen tavoite on tanskan taso kun verrataan suomea ruotsia ja tanskaa ruokaviennin osalta niin me olemme auttamattomasti jäljessä muita pohjoismaita tässä on meillä kirittävää koska meidän tuotantomme kestää minkä tahansa vertailun myöskin näiden maiden kanssa se on ihan selvä selvä asia

puhutaan ruuasta ja täälläkin tuli esille se että hintaintensiteetti on se kaikkein tärkein asia muistutan siitä että halvan ruuan maksaa aina joku sen maksaa aina joku mikä se joku on se on viljelijä se on eläinten hyvinvointi se on ympäristö se on ilmasto sen se maksaa nämä maksavat halvan ruuan eli ruualla on sekä arvo että hinta ja tämä asia pitää meidän saada paremmin kohdalleen ehdottomasti ja siinä tämä suomalainen toimintatapa vastuullinen kestävä toimintatapa on erittäin erittäin hyvä no sitten petopolitiikka me olemme tehneet voimakkaasti töitä kaksi ja puoli vuotta tuolla euroopassa jotta me saamme joustavuutta meidän petopolitiikkaamme koko euroopassa ja sitä kautta myöskin suomessa se työ jatkuu edelleenkin ja me olemme tällä hetkellä varmaan tässä ihan lähihetkinä saamassa tietoon tuomioistuimen päätöksen meidän kannanhoidollisesta metsästyksestämme sen myötä me sitten teemme johtopäätöksiä miten me toimimme tämän asian osalta tällä hetkellä tuo kannanhoidollinen metsästys suden osalta ei ole mahdollista koska me olemme siellä tuomioistuimessa suomi on siellä mutta meillä on ne kaksi linjaa poliisilinja elikkä se että eläin poistetaan häirikköeläin ja vaaraa aiheuttava eläin poistetaan ja toinen linja on se että me saamme vahinkoperusteisia lupia jotka riistahallinto myöntää me toivomme toki että me saamme joustavuutta lisää sen eteen me teemme töitä ja olemme tehneet vahvasti töitä samoin kuin kaikkien muidenkin maatalouteen maaseutuun metsäpolitiikkaan tuolla euroopan unionissa me emme suinkaan nyt puheenjohtajamaana ole aloittaneet suomen edunvalvontaa vaan me olemme tehneet sitä vahvasti ennen tätä se on se meidän velvollisuutemme ja niin me olemme myöskin toimineet ja sen voin aivan varmasti sanoa että sitä on tehty ja sitä on tehty paljon jotta nämä pohjoiset olosuhteemme meidän olosuhteemme täällä täällä mahdollistavat järkevän kannattavan kilpailukykyisen toiminnan ja vielä yksi yksityiskohta tästä ei voi olla niin että valtaa siirtyy enemmän komissiolle ei voi olla niin ja komissio itse ehdottaa myöskin tuossa omassa tiedonannossaan että jäsenmaat saisivat nykyistä enemmän liikkumatilaa uudessa capissa tämä on meille hyvä asia ja tästä me pidämme myöskin kiinni se on ihan selvä eläinten hyvinvointilaki aikataulu ensi vuoden aikana pitää päästä siinä eteenpäin pitkälle minä en vielä osaa sanoa tarkkaa päivämäärää sille sille asialle mutta ensi vuoden aikana meidän pitää olla todella pitkällä sen asian kanssa ja me haluamme sen eteenpäin viedä ja viimeinen havainto arvoisa puhemies harvaan asutun verkoston ehdotuksista ne ovat erittäin hyviä ja ne loputkin kolmekymmentä prosenttia kyllä niitä tarkastellaan tarkastellaan erittäin myönteisellä tavalla se oli erittäin hyvä hyvä paperi minkä parlamentaarisesti olette saaneet aikaan kiitos myöskin siitä
kiitokset maa ja metsätalousministeri lepälle vaihdetaan sektoria sinne opetus ja kulttuuripuolelle

arvoisa puhemies hyvät edustajat riippumatta siitä käsitelläänkö eriarvoisuuden vähentämistä työllisyyden edistämistä vai tarvetta lisätä ymmärrystä ja ja vuorovaikutusta yhteiskunnassa keskustelu palautuu aina koulutukseen ja sen valtavan suureen merkitykseen nyt tehtävät panostukset koulutukseen tekevät hyvinvointivaltiostamme vahvemman ja valmistavat sitä tulevien vuosikymmenien haasteisiin koulutus on myös täsmävastaus niihin haasteisiin joita suomi tällä hetkellä kohtaa teknologinen kehitys nostaa osaamisvaatimuksia alalla kuin alalla ja tehtävässä kuin tehtävässä samalla osaamisvajeesta tulee yhä vahvemmin työttömyydelle altistava tekijä yritykset kärsivät tällä hetkellä osaajapulasta ja vaikeuksista löytää osaavaa työvoimaa ennätykselliseen määrään työpaikkoja samaan aikaan samaan aikaan suomen koulutustason nousu on kuitenkin pysähtynyt niin että loppupuolella syntyneiden arvioidaan jäävän maamme koulutetuimmaksi sukupolveksi yhtä lailla huolestuttavaa on koulutuksen eriarvoisuuden kasvu eriarvoisuus näkyy alueellisten sukupuolten sukupuolten välisten sekä oppilaan kotitaustasta johtuvien oppimiserojen kasvuna rinteen hallitus on asettanut sivistys ja koulutuspolitiikan tavoitteeksi että koulutus ja osaamistaso nousee kaikilla koulutusasteilla että oppimiserot kaventuvat ja että koulutuksellinen tasa arvo lisääntyy vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarvioesitys tuo vihdoin kaivatun suunnanmuutoksen koulutuspolitiikkaan liian pitkään jatkuneiden koulutusleikkausten jälkeen tilanne näyttää nyt valoisammalta kuin pitkään aikaan jokaisen lapsen tasa arvoinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen palautetaan koko maahan lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ei ole enää riippuvainen siitä missä hän asuu tai ovatko hänen vanhempansa töissä vai työttöminä lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä elokuussa ja muutoksen mahdollistamiseksi kuntien valtionosuutta lisätään seitsemän pilkku yksi miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakaksikymmentä ja siitä eteenpäin seitsemällätoista miljoonalla eurolla vuosittain myös varhaiskasvatuksen lapsiryhmien kokoja pienennetään lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimiseksi jatkossa yhtä kasvattajaa kohden kolmevuotiaita lapsia enintään seitsemän nykyisen kahdeksan sijaan myös tämä muutos kasvattaa kuntien valtionosuutta varhaiskasvatuksen laatu ja tasa arvo ohjelmaan varataan yhteensä satakaksikymmentäviisi miljoonaa euroa kolmelle vuodelle ohjelmassa kehitetään muun muassa kolmiportaisen tuen mallia pilotoidaan kaksivuotista esiopetusta ja laajennetaan viisivuotiaiden maksuttoman osa aikaisen varhaiskasvatuksen kokeilua perusopetuksen ja tasa arvo ohjelmaan varataan yhteensä satakahdeksankymmentä miljoonaa euroa vuosille kaksituhattakaksikymmentä viiva kaksituhattakaksikymmentäkaksi tämän ohjelman tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa arvoa tukea opettajuutta ja vahvistaa perusopetuksen laatua hanke pyrkii puuttumaan oppimistulosten eriytymiseen vahvistamaan oppimisen tukea ja koulutuksen laatua sekä tukemaan joustavia ja yksilöllisiä siirtymiä varhaisina vuosina myös toiselle asteelle tehdään tärkeitä panostuksia koulutuksen laadun ja tasa arvon edistämiseksi esitämme ammatilliseen koulutukseen opetuksen ja ohjauksen resurssien lisäämistä kahdeksallakymmenellä miljoonalla eurolla tämä lisämääräraha voidaan käyttää uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä nykyisten tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen sekä tarvittavan opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen näillä panostuksilla haluamme turvata opiskelijoiden oikeuden riittävään lähiopetukseen samalla kun luodaan kokonaisten opiskelupäivien ja viikkojen malli yhteistyössä koulutuksenjärjestäjien kanssa lukiokoulutuksen yksikköhintaa vahvistetaan vuodesta kaksituhattakaksikymmentä lukien kahdeksallatoista miljoonalla eurolla josta valtionosuutta on seitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa ja kuntien rahoitusosuutta kymmenen pilkku viisi miljoonaa euroa arvoisa puhemies nopeasti muuttuvassa maailmassa suomen vahvin kilpailuvaltti on korkea ja koulu joka antaa kaikille mahdollisuuden oppia elämässä tarvittavat taidot sen eteen tämä hallitus on sitoutunut tekemään väsymättä töitä

arvoisa puhemies vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarvioehdotukseen sisältyy useita korkeakoulutukseen ja tieteeseen ja taiteeseen urheiluun liikuntaan nuorisotyöhön sekä opintotukeen liittyviä lisäyksiä näillä toimilla nostetaan suomalaisten osaamista sekä tuodaan korkeakoulujen toimintaan vakautta ja kehittämisrauhaa taiteen ja kulttuurin rahoituksella tuetaan luovaa työtä ja tuotantoa sekä niiden tasa arvoista saavutettavuutta liikuntaan ja nuoriin suunnatulla rahoituksella edistetään liikunnallista elämäntapaa hyvinvointia ja terveyttä liikuntaa kaikille korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen rahoitus nousee vuonna kaksituhattakaksikymmentä yhteensä sataneljäkymmentäneljä miljoonaa euroa nousu aiheutuu indeksikorotuksista sekä perusrahoituksen kasvusta josta yliopistojen osuus on neljäkymmentä miljoonaa ja ammattikorkeakoulujen kaksikymmentä miljoonaa euroa tämän rahoitustason nosto on pysyvä korkeakoulutuksen sisältöjä ja digitaalista palveluympäristöä kehitetään yhteiskunnan ja työelämän muuttuvia tarpeita vastaaviksi avoimia oppimisympäristöjä joustavia opiskelumahdollisuuksia kehitetään siten että työurat pitenevät osaaminen kasvaa lisäksi korkeakoulutetun työvoiman määrää kasvatetaan korkeakoulutuksen tarjontaa lisäämällä läpäisyä parantamalla ja joustavia opiskelumahdollisuuksia kehittämällä tutkimus ja tiedeyhteisön kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa tuetaan panostamalla tutkimusympäristöihin ja infraan suomi varautuu isännöimään ja rahoittamaan yhtä eurooppalaisen suurteholaskennan eurohpc yhteisyrityksen supertietokonetta tutkimusaineistojen tutkimustulosten ja osaamisen laajaa hyödyntämistä ja avoimuutta edistetään esimerkiksi aineistojen digitointiin osoitetaan vuosittain yksi pilkku viisi miljoonaa euroa kansallisarkiston toimintamenoja nostetaan myös eurolla tasokorotuksena opintotukeen tulee kolmenkymmenenyhden miljoonan euron korotus vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta opintorahan huoltajakorotus korottuu kahdellakymmenelläviidellä eurolla ja opintorahan määrät sidotaan kansaneläkeindeksiin elokuusta kaksituhattakaksikymmentä taiteen ja kulttuurin määrärahataso kasvaa kolmellakymmenelläkahdella miljoonalla eurolla josta viisikymmentäneljä prosenttia katetaan rahapelitoiminnan voittovaroista viime kaudella tehtiin hyvää työtä muun muassa esittävän taiteen vapaan kentän rahoituksen uudistamisen suhteen ja tämä työ tehdään tällä kaudella valmiiksi myös uusi museoiden rahoitusjärjestelmä otetaan käyttöön vuonna kaksituhattakaksikymmentä museoiden teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksiin varatut määrärahat kasvavat kymmenellä pilkku kahdella miljoonalla eurolla

taiteen perusopetukseen tulee lisää yhteensä lisää yhteensä neljä miljoonaa euroa kun otetaan indeksikorotus huomioon ja täten suomalaiset lapset ja nuoret pääsevät musiikin sirkuksen tanssin sanataiteen arkkitehtuurin mediataiteen teatterin ja kuvataiteen aloille paremmin harrastamaan ammattilaisten johdolla taiteilija apurahoja nostetaan yhdellä pilkku neljällä miljoonalla eurolla vuonna kaksituhattakaksikymmentä tässä ehdotuksessa viimeinkin saadaan kansallisteatteri korjattua kehyskaudella on varauduttu viidenkymmenen miljoonan euron rahoitukseen ja yksityisen kopioinnin hyvityksen määräraha pysyy vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasolla sitä ei täällä eduskunnassa teidän tarvitse korjata se on jo hallituksessa tuonne yhteentoista miljoonaan euroon nyt nostettu liikuntapoliittisen selonteon toimenpiteet ovat käynnistymässä niihin on tuntuvia satsauksia tulossa huomiota on kiinnitettävä myös siihen että liikunta on kokonaisuus josta löytyy määrärahoja muun muassa tuossa jari lepänkin esittelemällä alalla eli kansallispuistojen reitistöihin laitetaan lisää panoksia käydään näitä loppuasioita sitten tuossa

näiden sektoreiden asioihin esittää näitä lisäkysymyksiä nousette seisomaan ja painatte viides painiketta sivistysvaliokunnan puheenjohtaja edustaja risikko
kiitoksia puhemies kiitoksia ministereille tässä budjetissahan on tosi paljon hyvää asiaa täällä koulutussektorilla ja palaan tuohon tutkimukseen sitten vähän myöhemmin mutta näin pitkällä opettajakokemuksella ja aika paljon tätä asiaa tutkineenakin kun aina puhutaan siitä ja myös hallitusohjelma satsaa siihen että tutkittuun tietoon pitäisi luottaa niin nyt kun taloustieteilijöiltä tai muilta asiantuntijoilta on kysytty mihin pitäisi satsata he sanovat että pitäisi satsata varhaisiin vuosiin meillä on ongelmia nivelvaiheissa

kymmenellä prosentilla on suuria ongelmia opintojen eri vaiheissa kuusituhatta nuorta päättää peruskoulun ilman luku kirjoitus tai laskutaitoa ja mitä tapahtuu toisella asteella siellä kymmenen prosenttia on myöskin se keskeyttämisprosentti meillä on paljon etäopetusta opettajilla ei ole resursseja olla käytännön ohjauksessa taidot hiipuvat ja nyt satsataan oppivelvollisuuden pidentämiseen miksi

arvoisa puhemies viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana suomesta on kadonnut yli puoli miljoonaa sellaista työpaikkaa joihin on riittänyt perusasteen koulutus samaan aikaan pelkän peruskoulun varaan jää peräti kuusitoista prosenttia ikäluokasta vain alle puolet kuusi prosenttia pelkän peruskoulun varassa olevista on töissä täällä talousarviokeskustelussa on peräänkuulutettu suuria rakenteellisia uudistuksia ja niitä on nyt tulossa yksi niistä on että kun muuttuvassa maailmassa yhdeksän vuotinen peruskoulu ei enää riitä niin hallitus on nyt pidentämässä oppivelvollisuutta jotta voidaan taata jokaiselle riittävä koulutus ja parantaa ihmisten mahdollisuuksia saada työpaikka jos muistetaan aikaa kun suomalainen menestystarina peruskoulu luotiin niin silloin oikeisto vastusti peruskoulua suurin piirtein samoin argumentein argumentein kuin nyt oppivelvollisuuden pidentämistä vaikka on nimenomaan siitä kysymys että koko kansakunta saa riittävän koulutuksen

tulossa kaksikymmentä miljoonaa lisäpanostusta kumminkin tutkintomäärät ovat nousussa ja tämä johtaa siihen että panostustenkin jälkeen yhteen koulutukseen käytettävät varat jatkavat laskuaan varhaiskasvatuksen kertapanostukset ovat jäämässä hallitusohjelman lukuja reilusti pienemmiksi eikö varhaiskasvatukseen panostaminen enää kiinnosta

mitä tehdään opettajien jaksamiselle ja kuten ministeri andersson olette itse todennut sinne koulun seinien sisälle pitäisi myöskin rakentaa semmoista moniammatillista yhteistyötä joka vastaa erityisesti sitten niiden haastavien oppilaiden tarpeisiin ihmisiä joilla on heille aikaa

arvoisa puhemies ensinnäkin täytyy sanoa tähän ajankohtaiseen keskusteluun että olen erittäin ilahtunut siitä että koulutus ja sivistysasiat kiinnostavat laajasti toinen asia jonka haluan sanoa on että nähdäkseni suomalainen peruskoulu ja suomalainen koulutusjärjestelmä ovat edelleen maailman huippuluokkaa ja on upea asia että siihen on investoitu tässä hallitusohjelmassa näin selkeästi ihan vauvasta vaariin mitä tulee tähän varhaiskasvatuksen laatu ja tasa arvo ohjelmaan niin niin nähdäkseni se on juuri oikea tapa että lähdemme täältä varhaisesta vaiheesta lisäämään tukea tässä on noussut useita huolia esimerkiksi tuen tarpeesta ja allekirjoitan ne täysin kysyisinkin anderssonilta millä tavalla tämä kolmiportaisen tuen kehittäminen ja ylipäätään laadun ja tasa arvon parantaminen varhaiskasvatuksessa nivoutuvat tähän tehtyyn lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman työhön nähdäkseni on erittäin tärkeää että nimenomaan monialaisesti kehitämme lasten ja perheiden asioita

arvoisa puhemies kiitos ministereille hyvistä esittelyistä minä itse ajattelen että se tärkein arvo tässä maassa on se että oikeus yhdenvertaiseen hyvään lapsuuteen ja tasa kuuluu täällä joka ikiselle lapselle ja ensi syksystä alkaen jokainen lapsi tässä maassa saa jälleen sen tasa arvoisen oikeuden osallistua varhaiskasvatukseen eikä lapsia enää jaeta heidän vanhempiensa perusteella niihin jotka jätetään ulkopuolelle ja niihin jotka saavat olla mukana samaan aikaan ryhmäkokoja pienennetään ja laatua parannetaan tämä on teko lasten luokkayhteiskuntaa vastaan viime hallituksen huonot päätökset perutaan ja sen lisäksi laatua lähdetään parantamaan koska juuri niin kuin täällä on sanottu ne oppimispolun ensimmäiset askeleet ne ovat ne kaikista tärkeimmät askeleet varhaiskasvatuksessa kyllä joka ikinen euro tulee kipeään tarpeeseen tämä budjetti jos joku on kyllä tasa arvoisen koulutuksen ja tasa arvoisen lapsuuden budjetti

puhemies on tosiaan niin että koulutuspolitiikassa suunta kääntyy radikaalisti ja se on hieno asia niin kuin ministeri andersson nosti puheenvuorossaan esille iso huoli liittyy oppimiserojen kasvamiseen erityisesti lasten taustan yhteiskuntaluokan mukaan sen lisäksi osaamistaso ja koulutustaso

miljoonaa ja kuulisinkin mielelläni molemmilta ministereiltä että miten te arvioitte miten miten nämä leikkaukset ovat vaikuttaneet koko laajaan koulutuskenttään me tiedämme että luottamuspula esimerkiksi tiedeyhteisön kentällä on on suuri tällä hetkellä

puhemies pääministeri rinteen hallitus on saanut ruusutarhallisen kehuja koulutukseen panostamisesta minulla soikin nyt korvassa vera teleniuksen hieno laulu miljoona miljoona miljoona ruusua tämä on totta nimittäin nyt nyt suunta kääntyy hallituspuolueet pitivät lupauksensa palauttaa koulutukseen kunnianpalautus menisi koko lyhyt puheenvuoro jos lukisin kaikkien kiittävien tahojen kannanotot kaksi esimerkkiä ammattikorkeakoulut ovat tyytyväisiä hallituksen esitykseen toteaa arenen toiminnanjohtaja petri lempinen hallitus ansaitsee oajn heljä misukan mielestä kiitokset siitä että se halusi panostaa osaamiseen vaikka talousnäkymät eivät ole parhaat mahdolliset sivistysvaliokunta oli aamupäivällä puolitoista tuntia oajn vieraana ja siellä nousi erityisesti tämän ammatillisen koulutuksen tilanne lapsilla ja nuorilla ei saa kokeilla

arvoisa puhemies kaikilla tasoilla suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on panostettava oppilaiden ja opettajien työskentely työskentely ympäristön terveellisyyteen henkilökunnan jaksamiseen ryhmäkokojen kohtuullisuuteen kuljetusmatkojen inhimillisyyteen ja kiusaamisen kitkemiseen arvoisa puhemies kiusaamisesta koituu tutkitusti vakavia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia kiusaaminen voi tehdä lapselle koulunkäynnistä todellista helvettiä se ajaa jopa lapsia ja ja nuoria itsemurhiin valtion on hyödynnettävä kaikki mahdolliset keinot kiusaamisen kitkemiseksi

arvoisa puhemies kyllä nyt vaikuttaa siltä että näiden hallituksen koulutusruusujen seassa on kovasti piikkejä lisäopettajien palkkaaminen ammatilliseen koulutukseen on hyvä ja erittäin kannatettava asia mutta opettajien palkkaaminen vain väliaikaisesti on hallitukselta suorastaan sumutusta millaiseen työnantajapolitiikkaan te oikein kannustatte hallitus tekee kertaluonteisia lisäyksiä jotka on tarkoitus rahoittaa valtion omaisuutta myymällä opettajien palkat pitäisi kuitenkin pystyä maksamaan senkin jälkeen kun myynnistä saadut tulot on käytetty tästä syystä ennen pysyviä menolisäyksiä pitää aina varmistaa pysyvät tulot tämän vuoksi on huolestuttavaa että hallitukselta ei löydy työllisyystoimia

kyllä hämmästelen joidenkin oppositioedustajien puheita tästä sivistysbudjetista joka on oikeastaan kaikkien aikojen sivistysbudjetti noin kahdenkymmenen vuoden ajan töitä juuri tuolla ruohonjuuritason etulinjassa ja voin vakuuttaa teille että ruohonjuuritaso kiittää tästä budjetista se on hyvinvointivaltion tason nostoa kirkkaasti ja konkreettisesti ensinnäkin kiittäisin ministeri kososta siitä että tässä on poikkeuksellisen voimakkaat kohotukset suomalaisen korkeakoulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen puolesta siis määrärahakohennukset ovat lähes satakolmekymmentä miljoonaa euroa miten varmistetaan tällainen alueellinen oikeudenmukaisuus ja määrärahojen vaikutus opetuksen tason nostamisessa ja toisaalta myöskin osaajapulan taklaamisessa

arvoisa puhemies hyvät ministerit varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus kahden vaalikauden mittaisten koulutusleikkausten aika on nyt ohi suunta on kääntynyt hallitus ensi töikseen palauttaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden jokaiselle lapselle ja pienentää ryhmäkokoja tutkimusten mukaan nimenomaan laadukas varhaiskasvatus on erinomainen sijoitus koska se kaventaa oppimiseroja jo varhaisessa vaiheessa sekä ehkäisee syrjäytymistä

jo varhaiskasvatuksessa lapsemme ansaitsevat parasta ja meidän aikuisten tehtävänä on tarjota heille parhaimmat mahdolliset rakennuspalikat elämänpituiselle matkalle iloitsen siitä että tämä hallitus tekee aidosti lapsi ja perhemyönteistä politiikkaa
arvoisa herra puhemies suomessa peruskoulu on maailmanlaajuisesti ollut menestystarina jokaiselle lapselle on tarjottu mahdollisuus opiskeluun toivoisi peruskoulun olevan maailman paras peruskoulu myös jatkossa mutta siihen liittyy suuria huolia

luku lasku ja kirjoitustaidon luku lasku ja kirjoitustaito oli huolena jo viime kaudella meillä tulee suuri määrä lapsia ja nuoria peruskoulun päättäviä jotka eivät osaa kunnolla lukea laskea tai kirjoittaa ja itse näkisin että jos meidän lapsemme pääsevät peruskoulun alaluokkien läpi

ilman kunnollisia perustaitoja niin se on karhunpalvelus nyt kysyisinkin millä tavalla te ministeriössä aiotte toimia niin että jatkossa meiltä peruskoulusta ei tulisi ulos yhtään lasta jolla ei ole hyvät tai vähintäänkin kohtalaisen hyvät luku lasku ja kirjoitustaidot

arvoisa herra puhemies kysyisin opetusministeriltä nyt kun tätä toisen asteen reformia ruvetaan konkreettisesti tekemään kun sitä viime kaudella aloitettiin sillä että leikattiin ja vietiin mahdollisuudet järkevälle valmistelulle kuinka me voimme turvata erilaisten oppijoiden valmistumisen voin itse lukihäiriöisenä sanoa että polku olisi tällä hetkellä todella kivinen kun ammattikoulun aikanaan keskeytin ei ollut niin paljon lukuhaluja mutta työhaluja oli tällä hetkellä nuorilla ei ole polkuja ammattiin millä lailla tässä kohdassa toimivat ne nuoret pojat ja tytöt jotka haluavat tehdä töitä mutta joille tulee esteeksi toisen asteen koulutuksen todistuksen tai lukiotodistuksen puuttuminen monessa tapauksessa oppisopimuspolkukaan ei aukea koska työnantajat edellyttävät kuitenkin tutkintopohjaa

arvoisa herra puhemies jokaisella lapsella tulee olla oikeus oppia valitettavasti nyt tilanne ei ole näin ei ole varhaiskasvatuksessa ei ole myöskään perusopetuksessa eikä toisellakaan asteella erityisopetuksen tarve on kasvanut kaikkialla suomessa erityisopettajista on huutava pula me olemme varmaan kaikki kuulleet siitä ja saaneet palautetta kyse ei ole pelkästään yksittäisestä lapsesta tai nuoresta joka tarvitsee erityistä tukea vaan kyse on koko oppimisryhmästä ja ympäristöstä missä kaikki lapset voisivat oppia ja sen takia erityisopettajien merkitys yksilöllisen opetuksen tarpeessa mutta myös sen koko ryhmän oppimisessa on äärettömän tärkeä nyt kysyisin ministeriltä mitä hallitus tulee tekemään jotta meidän erityisopettajiemme saatavuus tulisi paranemaan sekä varhaiskasvatuksessa että myös perusopetuksessa

arvoisa puhemies ministeri andersson lukuisat opetusalan ammattilaiset kritisoivat tätä oppivelvollisuusiän nostoa kahdeksaantoista vuoteen ja sanovat että paukkuja pitäisi sen sijaan satsata perusopetukseen sen olen kuullut myöskin monen edustajan suusta täällä että se ongelma on siellä ei ei suinkaan siellä toisen asteen opetuksessa nyt kun kuitenkin sitä ollaan viemässä lakiin niin oletteko te huomioineet sen että se yksilöllisen tuen tarve siellä toisen asteen opetuksessa tulee kasvamaan aivan valtavasti koska sieltä perusopetuksesta tulee oppilaita joiden perustaidot eivät riitä siihen toisen asteen koulutukseen

puhemies ensin kiitokset koska niitä on ehdottomasti annettava on hienoa että koulutukseen panostetaan ja esimerkiksi varhaiskasvatukseenkin tulee nyt panostuksia haluaisin kuitenkin kysyä myös tästä kun nyt tutkimusten mukaankin on vaikuttavaa panostaa juuri sinne varhaisiin vuosiin ja meillä muihin pohjoismaihin verrattuna osallistumisaste varhaiskasvatuksessa edelleen on alhaisimmalla tasolla onko teillä jossain tässä budjetissa nyt jatkoa osallistumisasteen nostolle nostolle eli esimerkiksi kaksivuotisen esiopetuksen pilotteihin viisi vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun jatkolle maksujen alennukselle ylipäätään toinen asia josta haluaisin viime hallituskaudella todella alkuvaiheessa leikattiin toki paljon rahaa myös palautettiin koulutukseen mutta yksi asia josta huolehdittiin koko ajan oli se että julkiset panostukset suorat panostukset tutkimustoimintaan pysyivät jatkuvasti kasvavalla uralla nyt suomen akatemian myöntövaltuuksista ollaan leikkaamassa kolmekymmentäyksi miljoonaa miksi

arvoisa herra puhemies kiitän hallitusta koulutukseen panostamisesta sivistys on yhteiskuntamme vahva perustus oppivelvollisuusikä on nyt nousemassa ja sisään rakennetaan erilaisia opintoja tukimuotoja jotka voidaan sitten sisällyttää toisen asteen tutkintoihin nuorista halutaan ottaa koppi nuorilla on kolme polkua perusopetuksen jälkeen ammatillinen koulutus lukio ja kolmas polku eli kansanopistot kymppiluokat työpajat kuntoutus ja valmentava koulutus oppivelvollisuustehtävään liittyvät kustannukset korvataan koulutuksen järjestäjille täysimääräisesti on hienoa että nuorille on tarjolla useita polkuja koska emme ole samasta puusta olemme oppijoina erilaisia nuorten joukossa on myös kädentaitajia joiden on vaikea istua koulunpenkillä heille sopii hyvin oppisopimuskoulutus kysyn ministeri anderssonilta miten oppisopimuskoulutus sovitetaan osaksi tätä kolmatta polkua
arvoisa

puhemies hallitus lisää liikunnan rahoitusta hyvä niin mutta on harmaita pilviä tietysti siinä päällä koska näyttää siltä että veikkaus tulouttaa vastaisuudessa ainakin lähitulevaisuudessa entistä vähemmän tuloja jotka vaikuttavat suoraan myös liikunnan ja urheilun rahoitukseen erityisesti se saattaa näkyä liikuntapaikkarakentamisessa tai kansalaisjärjestöjen tukemisessa ja näin edespäin olisiko liikunnan ja muiden veikkauksen rahoituksen varassa olevien edunsaajien resurssit jatkossa turvattava vahvemmin valtion budjetista kuin veikkaukselta vai onko esimerkiksi arpajaislain kiirehtimisellä ja sen lain myötä uusilla mahdollisuuksilla positiivisempi vaikutus näihin resursseihin mitä näillä edunsaajilla on tulevaisuudessa näkemystä tähän

arvoisa puhemies ruotsin palauttaminen lukion kirjoituksiin pakolliseksi on semmoinen asia joka herättää hyvin monenlaisia poikien keskuudessa

pojilla on huomattavia ongelmia tässä lisäksi suomenkielisten keskuudessa voidaan katsoa että ruotsin kielen opiskeleminen ei ole sillä lailla tasa arvoista että suomenkieliset asuvat pääosin kunnissa joissa ei ruotsia puhuta lainkaan ja taas heidän jotka puhuvat ruotsia pääsääntöisesti kunnissaan tai lähiseudulla on valtavan paljon suomenkielisiä joten heidän on huomattavasti helpompi opiskella arvoisa opetusministeri

arvoisa herra puhemies haluan antaa kiitosta siitä että koulutukseen voidaan nyt jälleen hieman panostaa se on tärkeää sillä kyllä siellä varhaisissa vuosissa peruskoulussa toisella asteella luodaan ne edellytykset joilla sitten menestytään tulevaisuudessa myös työelämässä peruskoulun erityisopetuksessa aika usein törmätään siihen että resurssit eivät ole sellaisia että esimerkiksi kolmiportaiseen tukeen riittäisi opettajilla aikaa

sitä että liikunnan rahoitus on päätetty turvata jatkossakin vaikka veikkausvoittovarat vähenisivät mutta kysyn arvoisa puhemies sitä että kun vihreät tulivat hallitukseen niin suomen akatemialta nyt leikataan oliko se vihreiden idea vai mistä tällainen ajatus tuli että nyt halutaan kuitenkin lopulta jatkaa näitä koulutusleikkauksia ja sivistysleikkauksia
nyt molemmat ministerit ovat pyytäneet mahdollisuutta vastata

nyt ministeri andersson viisi minuuttia

arvoisa puhemies paljon kysymyksiä monista teemoista lähdetään liikkeelle tästä varhaisesta tuesta ja oppivelvollisuudesta meidän että me tarvitsemme panostuksia sekä että tämä hallitus panostaa varhaiseen tukeen muun muassa panostamalla varhaiskasvatukseen palauttamalla subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden pienentämällä ryhmäkokoja näillä on positiivista vaikutusta myöskin osallistumisasteen näkökulmasta ja sen lisäksi tämän varhaiskasvatuksen kehittämishankkeen kautta jonka puitteissa tosiaankin on tarkoitus jatkaa maksuttomuuskokeiluja sekä pilotoida tätä kaksivuotista esiopetusta varhaiskasvatushankkeen puitteissa tehdään myöskin lape yhteistyötä ja erityisesti siinä halutaan tarkastella varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden välistä yhteistyötä ja ja mahdollisuuksia muun muassa palveluohjauksen parantamiseen sitä mitä sitä kautta olisi mahdollista saada aikaiseksi myöskin joustava alkuopetus on äärimmäisen tärkeää tämän varhaisen tuen näkökulmasta tavoitteena siinä olisi se että lapset pystyisivät etenemään omassa kehitystahdissaan silloin oppimisen ensimmäisinä vuosina jolloin myöskin on helpompaa ikään kuin päästä kiinni mikäli havaitaan että perustaidot eivät ole vielä riittävän vahvoja eteenpäin siirtymiselle tämän lisäksi tarvitaan myöskin muutoksia meidän oppivelvollisuuteen syy on oikeastaan se että perusasteen varassa olevien työllisyysaste kuten tässä jo todettiin tällä hetkellä suomessa on siinä neljänkymmenen prosentin paikkeilla kun toisen asteen tutkinnon suorittaneiden kohdalla se nousee yli seitsemänkymmenenviiden kaikki se mitä suomalaisessa työelämässä työmarkkinoilla tällä hetkellä tapahtuu vie kasvavien osaamisvaatimusten suuntaan ja me emme ole pystyneet hyvistä tärkeistä perustelluista hankkeista huolimatta tällaisilla hankepohjaisilla ratkaisuilla riittävän hyvin pääsemään kiinni tähän toisella asteella tapahtuvaan keskeyttämiseen eli tästä syystä tarvitaan laajempi koulutuspoliittinen uudistus ja tästä syystä oppivelvollisuutta nyt lähdetään pidentämään tavoitteena on että lakiesitys voidaan tuoda eduskuntaan ensi vuoden syysistuntokauteen

laajennettaessa on äärimmäisen tärkeätä että huomioidaan opiskelijoiden yksilölliset tarpeet siinä on tarkoitus ottaa huomioon myöskin oppisopimuskoulutuspolku ja meillä on tässä samanaikaisesti käynnissä yhteistyössä temin kanssa hanke jonka yhtenä tavoitteena on pohtia keinoja joilla me voisimme tehdä oppisopimuskoulutuksesta nykyistä paremmin nuorille sopivan kouluttautumismuodon esimerkiksi

ammatillisissa oppilaitoksissa tapahtuvan kaksi plus yksi työn kautta erityinen tuki ja perustaidot kannamme huolta siitä tilanteesta jossa monissa suomalaisissa peruskouluissa ollaan tällä hetkellä tästä syystä hallitusohjelmassa on linjaus siitä että tämän erityisen tuen toimivuutta ja nykyistä toteutumistapaa käydään läpi minun nähdäkseni ongelma on se pitkään jatkunut säästökierre mikä on on ollut käynnissä monissa suomalaisissa kunnissa mikä valitettavasti on näkynyt siinä että myöskin sivistystoimen resursseista on nipistetty riittävän hyvin pystytty huolehtimaan siitä että kun yleisopetuksen luokissa on paljon oppilaita erityisen tuen päätöksillä niin silloin myöskin se resurssi seuraisi mukana tämän perusopetushankkeen puitteissa on tarkoitus siis sekä suoraan kohdentaa lisää tukea erityisopetukseen että käydä läpi nykytilannetta ja pohtia tarvitaanko muutoksia lainsäädäntöön vai millä tavalla voitaisiin ohjata tätä järjestelmää niin että se toteutuu niin kuin lainsäätäjä on alun perin tarkoittanut lasten perustaitojen vahvistamisen osalta painottaisin taas kerran itse asiassa tätä joustavaa alkuopetusta koska ajatus siinä on se että voidaan huolehtia siitä että kaikki oppilaat saisivat riittävän vahvat lukemisen kirjoittamisen ja laskemisen perustaidot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa parhaillaan luodaan myöskin yhdenmukaiset arviointikriteerit perusopetuksen päättöarvosanoille jotta voidaan huolehtia siitä että se arviointi olisi nykyistä tasaisempaa eri eri kouluissa eri puolilla suomea

edustaja koposen kysymykseen amk koulutuksen tutkintotavoitteista tai aloituspaikkalisäyksistä meillä on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken neuvottelut käynnissä tuonne kevääseen asti ja yhdessä pohdimme näitä näitä tavoitteita voidaanko niitä minkäkin yliopiston suhteen nostaa vai vai pysytäänkö nykyisissä tavoitteissa nousutiellä olemme siksi koska nimenomaan tämä toive on tullut sieltä korkeakoulukentältä erittäin hyvä kysymys myös opettajien koulutuksesta meillä on vetovoimasta tulossa selvitys lähdössä juuri käyntiin eli mietitään oikeasti niitä niitä tarpeita ja ja myös syitä siihen minkä takia se vetovoima on tällä hetkellä hieman hieman laskussa täytyy tähän puuttua saman tien edustaja honkasalolle vastauksena leikkausten vaikutuksista hallitusohjelmatyössä teimme teimme hyvän linjauksen siitä että tärkeintä on korkeakoulupuolelle palauttaa työrauha tästä ehkä merkittävin teko korkeakoulujenkin suusta on se että indeksit on nyt palautettu koko hallituskaudeksi ja lisäksi perusrahoitusta lisättiin

mahdollisuudet tehdä itse valintoja rahoituksen kohdistamisen suhteen edustaja vikman kyseli työllisyystoimien perään minusta me olemme nyt äärimmäisen äärimmäisen hyvien työllisyystoimien äärellä tässä koulutuskeskustelussa meillä on vahvat satsaukset osaamistason nostamiseen kaikilla koulutusasteilla ja myös osaajapulaan vastataan edustaja kivisaari kysyi alueellisen vaikuttavuuden toteutumisesta ammattikorkeakoulujen rahoituksen osalta neuvottelut ovat käynnissä ja hallitusohjelmassa on hyvä kirjaus siitä että pyritään vastaamaan tarpeisiin alueittain ja aloittain tällä hyvällä kirjauksella etenemme noissa neuvotteluissa edustaja kiljunen oikeastaan tätä osaajapulakysymystä nimenomaan erityisopettajien osalta siellä on haasteita saatavuudessa me olemme kartoittaneet näitä osaajapula aloja ja niitä on juurikin siellä erityisopettajien puolella varhaiskasvatuksen ammattilaisista on pula oppilashuollossa opiskelijahuollossa noin yleisestikin tekniikan alalla tietenkin meidän täytyy myös olla olla uskollisia hiilineutraaliustavoitteellemme eli eli silloin meillä täytyy olla uusia osaajia energia alalla nimenomaan energia alan digitalisoitumisen ja sähköistymisen myötä edustaja heinonen ja multala kysyivät suomen akatemian rahoituksesta selvästi luettu nyt tarkkaakin tarkemmin momenttikohtaisesti näitä asioita se että siellä suomen akatemian kohdalla on nyt vähemmän rahaa ensi vuodelle käytössä kuin tänä vuonna johtuu kolmesta asiasta ensiksikin vuosina kahdeksantoista viiva yhdeksäntoista oli käynnissä viime hallituksen opetusministeri sanni grahn laasosen määräaikainen rahoitus lippulaivahankkeelle joka loppui nyt sitten kahteen vuoteen tämä oli nimenomaan siemenrahaa eli nämä hankkeet jatkuvat vielä vuotta tästäkin lähtien mikään toiminta ei siis lopu toinen asia on se että että kajaanin supertietokoneeseen on korvamerkitty tuosta kokonaisuudesta kaksikymmentä miljoonaa euroa ensi vuodelle mikä tuottaa sataviisikymmentäkaksi miljoonaa euroa eurooppalaista tutkimusrahaa joka tulee valtioilta ja euroopan unionilta tämä on nimenomaan ponninraha siihen ja se ei näy tuossa suomen akatemian momentilla nyt

kolmantena kohtana vielä toivoisin että katselemme kokonaisuutta tki rahoitus tulee nousemaan tällä kaudella laskennallisesti yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa euroa

ensi vuodelle siellä on business finlandin rahaa selvästi lisää tki rahaa lisää ja tuohon yhtälöön ei ole edes laskettu yliopistojen indeksin palautusta

debatteja ja kierroksen aloittaa sivistysvaliokunnan puheenjohtaja edustaja risikko
kiitoksia arvoisa puhemies vielä tarkentaisin ministeri kososelta minä olen todella tyytyväinen siitä että saitte sen sen ettei jaksotusta tullut tähän on hieno asia että saadaan jo tulevana vuonna aloitettua nämä lisäykset mutta aloituspaikoista kysyisin että tuleehan aloituspaikkoihin vielä erikseen rahat ja kysyisin ihan sitä että mitkä aloituspaikat nyt oikeasti miten on esimerkiksi sote alalla kun me sinne tarvitsemme paljon uusia henkilöitä kerrotteko ihan lyhyesti ne sitten tästä tk rahoituksesta tavoitehan on että neljä prosenttia bruttokansantuotteesta jossain vaiheessa saataisiin siihen elikkä minkälainen suunnitelma teillä on siihen

arvoisa puhemies täytyy sanoa että tärkein asia on se että nyt toteutetaan koulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus vuosien ja vuosien leikkausten jälkeen suunta muuttuu ja se on tärkeätä täältä pitäisi nostaa esiin jos vain yksi päätös niin kyllä tämän sektorin tärkein päätös on se että ensi elokuusta lähtien yhtä ainutta lasta päiväkodista ei lähetetä ennen ruokailua kotiin vain sen vuoksi että vanhemmat ovat työttömiä vain sen vuoksi että vanhemmat ovat työttömiä se on yhdenvertainen varhaiskasvatusoikeus ja voi sanoa että siinä kiteytyy paljon sitä mikä suomessa on hyvää tasa arvon maana jossa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa siihen kiteytyy myös se osallistumisasteen nousu ja nimenomaan tämä varhainen puuttuminen ja arvoisa puhemies vetoaisin että tämän päätöksen eduskunta voisi tehdä yksimielisesti koska se on asia joka vahvistaa sitä mikä

puhemies koulutusasioissa monet tärkeät asiat ovat näiden varsinaisten rahamääräisten tekijöiden ulkopuolella toimintaperiaatteiden tasolla perusopetuksessa jo ihan arkijärjellä ajatellen tärkeää on turvata koulurauha mikä vaatii opettajien auktoriteetin palauttamista oppimisessa on tärkeää seurata ja mitata oppimista sekä vaatimuksia joista myös pidetään kiinni ilmiöpohjaista oppimista ei pidä viedä liian pitkälle vaan perusasioiden hallintaan on kiinnitettävä riittävästi huomiota ensin kouluissa tapahtuva inkluusio ei ole saadun palautteen perusteella toiminut näissä asioissa suomi on liikkunut huonoon suuntaan samaan aikaan kun suomea hehkutettiin kaikissa kansainvälisissä vertailuissa mallimaana vuosituhannen vaihteessa olemme alkaneet itse matkia muualta tulleita trendejä liiaksi omaksi vahingoksemme hyvä ministeri onko teillä aikomusta tarkastella edellä esiin nostamiani periaatteellisia asioita aidosti virheiden korjaamiseksi oppimisen edellytysten ja suomalaisen koulun mahdollisimman korkean tason vaalimiseksi

arvoisa hyvää aleksis kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää kaikille tälläkin hetkellä tuhannet opettajat ja koululaiset ovat työnsä ääressä ja opettajilta on kantautunut paljon viestiä siitä miten moni on väsynyt kun tekee sitä työtä päivittäin niin huomaa miten erilaisia tarpeita oppilailla on yksi tarvitsee eriyttämistä lukihäiriön takia toinen vasta kehittyvän suomen kielen takia yksi kaipaa syliä ja hellyyttä sillä opettaja saattaa olla se ainoa aikuinen päivän arjessa opettaja saattaa huolehtia diabeetikko oppilaan sokereista vaikka hänellä ei ole minkäänlaista alan koulutusta siihen toisaalta on tilanteita joissa oppilas joutuu pelkäämään vanhempia ja heidän kohtaamistaan eli moni kokee sen uupumuksen työssään ja tämähän on juuri näkynyt myös hakijatilastoissa kysyisinkin millä tavalla hallitus aikoo parantaa koululaisten koulun henkilöstön arkea panostaa siihen ja millä tavalla me panostamme ennen kaikkea koulujen johtamiseen arvoisa

arvoisa puhemies edellisten vuosien koulutusleikkaukset ja poukkoileva koulutuspolitiikka ovat nakertaneet luottamusta laatua ja tasa arvoa koulutuskentällä ja se onneksi muuttuu nyt koulutusleikkausten tie on kuljettu loppuun ja aina varhaiskasvatuksesta alkaen panostetaan joudumme toki aloittamaan takamatkalta siivoamalla viime kauden rajujen leikkausten jälkiä ehkä edellisiin täällä kuultuihin puheenvuoroihin viitaten on hyvä todeta että vihreät ovat johdonmukaisesti tehneet hartiavoimin töitä aivan jokaisen koulutukseen kohdennetun euron puolesta on todella hienoa että suomeen on saatu nyt sivistyshallitus jossa näitä asioita voidaan yhdessä edistää liekö se kokoomusedustajien kolkuttava omatunto joka pakottaa etsimään syypäitä omiin virheisiinsä muualta

että kyllä tämä on viiden puolueen tekemä työ ja hallitusohjelma ja kiitän ministereitä kiitän koko hallitusta ja kaikkia osallisia siitä että vihdoin ja viimein suomalainen peruskoulujärjestelmä saa sen kunnianpalautuksen mikä sille kuuluu se on brändi maailmalla sitä ihaillaan kouluruokailu on ilmainen sitä ei ole monessa muussa maassa täällä maailmassa ja myös se on erittäin tärkeä asia kouluterveydenhuoltoon pitää edelleen panostaa ja ja näihin erityisnuorten tarpeisiin erityisen tuen tarpeeseen se on varmasti sellainen resurssi mihin ei voi koskaan liikaa panostaa mutta nyt tämä hallitus tekee siihenkin satsauksia mikä on erittäin subjektiivinen päivähoito oikeushan on lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja on tärkeää että se palautetaan viime hallitus perussuomalaiset ja kokoomus leikkasi lapsilta te leikkasitte myös ammatillisesta koulutuksesta tuhannet opettajat jäivät vaille työtä lähiopetuksesta leikattiin nyt te täällä hurskastelette kun tämä hallitus vihdoin ja viimein palauttaa kunnian koulutukselle ja tämä oppivelvollisuusiän pidentäminen on kyllä koulutushistoriallinen panostus ja tämä on jos jokin

kokoomus ja perussuomalaiset mainittu niin annetaan sinne

jotta totuus ei unohtuisi nyt on kuitenkin rehellistä sanoa se että ilman sipilän hallituksen aikaansaamaa työllisyyden parannusta tänään ei tehtäisi niitä korotuksia koulutuksen määrärahoihin ei kukaan halua koulutuksesta leikata toiset olivat vain sellaisen tilanteen edessä silloin ja nyt on helpompi puhua kun kun toiset ovat asian hoitaneet mutta varsinainen kysymykseni liittyy siihen ministeri kososelle teiltä ei vielä tullut siihen vastausta että tämä veikkauksen tilanne huolestuttaa aika paljon on tietysti ihan järkevää että veikkaus tekee niitä toimenpiteitä joilla peliongelmia vähennetään mutta se on todella iso asia näille edunsaajille on hyvä että siitä on nyt kirjattu että esimerkiksi liikunnan kirjattu että esimerkiksi liikunnan osalta tämä asia hoidetaan mutta siinä on niin isosta asiasta kyse että minusta olisi hyvä vielä tätä asiaa avata ja tämä on tärkeää ennen kaikkea nuorten ja lasten harrastusmahdollisuuksien kannalta kyllä huippu urheilu tulee pärjäämään tähän asiaan haluaisin vielä tarkempaa

mitkä ovat perusteet joilla hallitus toteaa veikkauksen yksinoikeuden turvaamisen hillitsevän rahapelihaittoja kun hallitus korostaa veikkauksen toimintaedellytysten turvaamista niin miksi hallitus ei samaan aikaan halua vaatia pelihaittojen asiantuntijoiden lisäämistä veikkaus oyjn päättävissä elimissä millä tavoin hallitus aikoo puuttua siihen että yhteiskunnallisesti tärkeiden kohteiden rahoittaminen veikkauksen kautta kierrätetyillä pikavipeillä saataisiin minimoitua ja kuinka hallitus aikoo turvata rahapeliongelmaisille sellaisen julkisen ympäristön sekä fyysisesti että verkossa jossa he he eivät jatkuvasti altistu aggressiivisille rahapelimainoksille

on pakko palata edustaja vikmanin puheeseen siinä oli oikeastaan kaksoisvirhe te kritisoitte sitä että hallitus on poikkeuksellisesti päättänyt näistä investointimäärärahoista viideksi vuodeksi palkata opettajia ohjaajia ammatilliseen koulutukseen voin luvatta teille että jos ja kun demarit ovat seuraavien vaalien jälkeen hallituksessa niin näitä työsuhteita jatketaan totta kai totta kai jatketaan ammatillinen koulutus tarvitsee ne opettajansa miksi sanoin kaksoisvirhe te samat edustajat olette kritisoineet voimakkaasti pysyvien menojen lisäystä sitä yhtä

se ei kelpaa teillekään ja totta kai me olisimme halunneet hallitusohjelmaneuvotteluissa varmaan kaikki puolueet nimenomaan lisätä pysyviä menoja mutta tässä taloustilanteessa päädyttiin ne tulivat ja sitten näillä investointien määrärahoilla mitä ilman muuta ammatillinen koulutus on nämä merkittävät opettajamäärälisäykset te poistitte kaksituhatta opettajaa ammatillisesta koulutuksesta

arvoisa puhemies jokaisella nuorella pitäisi olla mahdollisuus tasa arvoisesti opiskella niin peruskoulussa kuin jatko opiskelussakin varsinkin jatko opiskelussa jos jos siihen edellytyksiä ja motivaatiota korkeakoulupaikkojen määrä on jäänyt selkeästi jälkeen muista oecd maista ja suomi on tässä jälkijunassa samaan aikaan meillä on huutava pula esimerkiksi sosiaalityöntekijöistä lastensuojelussa lasten varhaisissa palveluissa ja heitä koulutetaan nimenomaan yliopistossa lisäksi lastentarhanopettajista puheterapeuteista ja sairaanhoitajista on huutava pula tässä budjettiesityksessä on kuitenkin vain yhtenä miljoona joka on ilmeisesti tarkoitettu ammattikorkeakoulupaikkoihin tämähän on aivan häviävän vähän ihan naurettavan vähän suoraan sanottuna kuinka paljon te aiotte lisätä korkeakoulu ja ammattikorkeakoulupaikkoja ja millä aloilla

puhemies arvoisa ministeri li andersson te te olette tilaamassa mielenosoitusta tuonne eduskunnan eteen me olemme puhuneet tässä salissa paljon siitä että nuoria ei saa syrjäyttää ja eniten viestejä

vuotiaat nuoret ovat huolissaan siitä että hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti te olette kirjoittaneet hallitus asettaa tavoitteeksi toisen kotimaisen kielen palauttamisen pakolliseksi ylioppilaskirjoituksissa oletteko te laskeneet kustannukset sille että kun nuorten jatko opintomahdollisuudet varsinkin pojilla niin mitä siitä seuraa siinä syrjäytyy syrjäytetään nuoria ja minä pyydän että ette hallituspuolueet ole paikalla sitten siinä miekkarissa niin kuin olitte tuossa ilmastomiekkarissa osoittamassa mieltä omaa politiikkaanne suomela edustaja ovaska edustaja kemppi älkää olko sitten paikalla kun se mielenosoitus tuolla eduskunnan edessä järjestetään pakkoruotsia vastaan

arvoisa herra puhemies kyllähän se nyt on niin että tämä hallituksen ensimmäinen budjettiesitys ansaitsee niitä ruusunkukkia niin kuin arvostamani sivistyspoliitikko gustafsson täällä totesi sinisiä tai punaisia ruusunkukkia aivan kuten haluatte niitä tämä budjettiesitys todella ansaitsee ja kyllä minä sen ymmärrän että kokoomusta kismittää kun te ette oikein nyt voi näitä lisäyksiä kritisoidakaan

hallituksen ja talousarvioesityksen korkeakoulupoliittista linjaa niin kyllähän tämä perusrahoituksen vahvistaminen on se päälinja jos arvoisa kokoomus kävisitte keskustelua tutkimuksen ja tieteen ammattilaisten kanssa siellä korkeakouluissa niin kyllähän se on nimenomaan se perusrahoituksen vahvistaminen mitä siellä on vuosikausia siis vuosikausia toivottu päättäjiltä ettei tarvitse niin paljon keskittää huomiota siihen jatkuvaan rahoituksen hakemiseen vaan se perusrahoitus on kunnossa siihen pitää jatkossakin panostaa eikö näin arvoisat ministerit
arvoisa

herra puhemies kielitaidon merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa useissa tutkimuksissa on todettu selkeästi se että mitä varhaisemmin kielten opiskelun aloittaa sitä helpompaa kielten ja kielten opiskelulla on merkittävä rooli myöskin koulutuksellisen eriarvoistumisen estämisessä on erittäin hienoa että sipilän hallituksen toimeenpanema tärkeä hanke astuu voimaan ensi vuoden alussa a yksi kielen opiskelu alkaa siis ensimmäiseltä luokalta ja on erittäin hienoa että pidätte tätä yllä

puhemies hallitusohjelmaan on tosiaankin kirjattu kirjattu että tarkastellaan erityisopetuslainsäädännön ja siihen liittyvän inkluusion toimivuutta ja näihin kohdennettujen resurssien riittävyyttä heinäkuun alussa ministeri andersson lupasi omassa blogikirjoituksessaan ryhtyä toimenpiteisiin nimenomaan erityisopetuksen kohentamiseksi inkluusion toimivuuden osalta on jo aikaa sitten todettu että se ei toimi erityisluokkia ja pienryhmiä on lakkautettu sen nimissä nämä lakkautukset eivät kuitenkaan ole siirtäneet erityisluokkiin käytettyjä resursseja näitten lasten mukana sinne isoihin luokkiin budjettikirjasta ei löydy opetuksen puolelta sanaakaan tehostetun tuen oppilaiden resursseista erityisopetuksesta saati luokkakokojen pienennyksestä kysyisinkin ministeriltä konkreettisempia toimia ja euroja erityisoppilaiden tehostetun tuen riittävyyden varmistamiseksi

suomen tilastokeskuksen teettämän selvityksen mukaan prosenttia kaikista peruskoululaisista sai vuonna kaksituhattaviisitoista tehostettua tai erityistä tukea oppimiseen siis noin joka kuudes lapsi tai nuori samaan aikaan kuitenkin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ryhmäkoot ovat viime vuosina nimenomaan kasvaneet ja erityisryhmiä on lakkautettu tämä hallitus haluaa vihdoin korjata tätä ja muun muassa pienentää varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja yhtä vahvasti tulisi huomioida myös aistien kuormittumisesta eli aistiyliherkkyydestä kärsivien lasten ja nuorten esteettömyyden turvaaminen ja toteutuminen sillä tällä myös on perustavanlaatuinen vaikutus lapsen ja nuoren kykyyn oppia erityisryhmiä tulee kolmiportaisuutta ajatellen olla saatavilla jatkossakin ja myös siitä tämä hallitus haluaa huolehtia kysynkin nyt ministeriltä mitä hallitus aikoo tehdä jotta myös aistiesteettömyyttä alettaisiin tunnistaa ymmärtää ja toteuttaa nykyistä paremmin kiitos

arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen saatavuus puhuttaa ympäri maata samaan aikaan kun etelässä tuskaillaan koulutuspaikkojen suhteen ollaan maakuntakeskusten ulkopuolella erittäin huolissaan ammatillisen koulutuksen saatavuudesta kysynkin ministereiltä mitä hallitus tekee että ammatillisen koulutuksen tarjonta olisi maantieteellisesti tasavertaista
arvoisa puhemies

ensinnäkin haluaisin sanoa uusille hallituspuolueille että kannattaa myös muistaa se missä tilanteessa neljä vuotta sitten sipilän hallitus aloitti ellei sipilän hallitus olisi laittanut taloutta ja työllisyyttä omilla toimillaan kuntoon emme voisi täällä hehkutella sillä määrärahoja sitten kysyisin ministeri anderssonilta

viime vuodet me olemme puhuneet nimenomaan soten yhteydessä perustuslaista ja yhdenvertaisuudesta ja minä itse ainakin ajattelen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta että meillä tulee olemaan suuria lasten ja nuorten sivistykselliset oikeudet turvataan kun meillä on niin paljon myös laaja alaisia haja asutusalueitten kuntia kun tiedätte hyvin että meidän yhdeksässäkymmenessä kunnassa jo nyt tällä hetkellä syntyy vähemmän kuin kaksikymmentä lasta niin haluaisin kuulla ovatko hallitus ja tässä erityisiä asioita kuntaliitokset eivät laajoilla alueilla

arvoisa herra puhemies täytyy sanoa että niin iso ongelma oikeasti tässä maassa kuin on koulukiusaaminen niin budjetista ei löydy mitään koulukiusaamiseen suunnattavia rahoja muuta kuin sellaisella yleismallisella edistetään oppijoiden hyvinvointia yhteisöllisyyttä ja ja jatketaan toimia koulukiusaamisen vähentämiseksi kaikki tietävät miten ovat aikaisemmat toimet toimineet eivät mitenkään oikeasti eikö hallituksesta löydy yhtään jäsentä jota on koulussa kiusattu eikö oikeasti on yli toistasataa no miksei se näy tässä budjetissa toivottavasti ministeri andersson vastaisi

tässä oppivelvollisuusasiassa on erittäin hyviä asioita jos mietitään kokonaisuutta tätä varhaiskasvatusta ja oppivelvollisuusiän pidentämistä se on lapsille ja nuorille tasa arvoinen teko mikä mahdollistaa sen että pystyy hankkimaan ammatin tulopohjasta riippumatta

selvä no minä jatkan vain tästä nytten

urheiluseura ja muussa järjestötoiminnassa mukana ja tiedän sen että

pienentymään johtuen siitä että

pelihaittojen estämisen vuoksi veikkaus tiukentaa pelimahdollisuuksia ja

vähenemään jäin miettimään sitä mitenkä hoidetaan sitten loppuun tämä asia kun järjestöt tekevät erittäin hyvää työtä meidän tekevät tutkimustyötä ne tekevät liikuntatyötä ja kaikkea tämmöistä vastaavaa niin kysyisin ministeriltä mitenkä aiotaan vastata tähän hallitusohjelmassa on kirjaus siitä että tämä valmistellaan

tähän haasteeseen vastataan ja tätä valmistellaan missä vaiheessa ollaan menossa

puhemies on iloinen asia että todelliset sivistyspuolueet ovat nyt hallituksessa ja se näkyy koulutuksen määrärahoissa mutta puhemies haluan kiinnittää huomiota siihen että

hiljaisuutta saliin
sanoiko täällä joku ylimielinen puhemies minusta tuntuu kyllä nyt siltä että minä en ole ainoa suomalainen ketä nämä kokoomuksen tietynlaiset moitteet eivät nyt vakuuta eivät ne tunnu kovin uskottavilta te arvoisa kokoomus olette se puolue joka ensin leikkasi koulutuksesta sitten antoi tämän koulutuslupauksen ja sen jälkeen te leikkasitte miljardin koulutuksesta nyt te täällä moititte kun tehdään kunnianpalautus määrärahoja lisätään te moititte tekisi mieli melkein kysyä kuinka te kehtaatte puhemies minulla oli tarkoitus puhua kulttuurista mutta näiden välihuutojen vuoksi vaihtui tässä

puhemies koulutuksen panostukset ovat tervetulleita mutta todelliset sivistyspuolueet huolehtivat siitä etteivät omat teot johda leikkausten tielle ja arvoisa hallitus te jätätte työllisyystoimet tekemättä te elätte tulevien sukupolvien

toivon että te muutatte suuntaa korkeakoulujen työrauha on tärkeä edellinen hallitus huolehti siitä että korkeakoulujen indeksi palautetaan se oli hyvä työ te olette nyt panostaneet korkeakoulujen perusrahoitukseen se on hyvä asia toivon että me yhdessä voisimme eduskunnassa löytää määrärahat myöskin korkeakoulujen aloituspaikkoihin erityisesti sosiaali ja terveysalalla on huutava pula hoitajia ei kuulu eikä näy toivon että täällä ministerit vastaavat sivistysvaliokunnan puheenjohtajan kysymykseen että minkälaisia panostuksia tulee niihin aloituspaikkoihin ja sitten opettajat ilman opettajia meillä ei olisi mitään kysyn miksi juuri ammatillisen koulutuksen aloituspaikat ovat määräaikaisia onko tämä henkilöstöpolitiikan muutos edessä on massairtisanoutumiset jos ei

herra puhemies lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin vaikuttaa monin tavoin myös se millaista sosiaalista pääomaa lapset voivat hankkia vapaa ajallaan viime vuosina onkin keskusteltu siitä kuinka lasten harrastaminen on polarisoitunut perheiden varallisuuden mukaan toiset harrastavat paljon ja toisilla ei ole siihen varaa ollenkaan tämä tämä hallitus tarttuu tähän epätasa arvotekijään ja panostaa lasten harrastusmahdollisuuksien edistämiseen koulupäivän yhteydessä kuten oppositiossa nostettiinkin esille islannin mallin mukaisesti hallitus panostaa mallin luomiseksi viisi miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakaksikymmentä

alkaen nämä panostukset ovat erittäin tärkeitä ja osoittavat sen että tämä hallitus ottaa lasten ja lapsiperheitten hyvinvoinnin tarvittavalla vakavuudella

arvoisa puhemies ministeri andersson yritysten näkökulmasta ammattiin valmistuvien keskeiset ongelmat liittyvät asenteeseen ja elämänhallintaan yritysten kannalta oppivelvollisuuden laajennus onkin turhaa koska ne joita siinä yritetään auttaa tarvitsevat ihan muuta esimerkiksi psykososiaalisia palveluita

velkaantumisen vaaroihin ylivelkaantuminen on vakava yhteiskunnallinen ongelma hallitusohjelmassa luvataan että talouden hallinnan parantamiseksi talousosaamisen opetusta lisätään eriasteisessa koulutuksessa velkaantumisongelmaa ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä kysyn ministeri anderssonilta millä tavalla kirjausta on tarkoitus toimeenpanna ja onko tämä otettu huomioon jo vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarvioesityksessä sitten kysyisin vielä molemmilta ministereiltä että kun nyt koulutukseen lisätään merkittävästi resursseja niin kohdistuvathan nämä resurssit tasapuolisesti koko maahan ja näkyyhän resurssien vahvistuminen myös koulutuksen aloituspaikkoina maan eri

arvoisa herra puhemies hallitus panostaa kautta linjan eriarvoisuuden vähentämiseen ja tässä työssä varhaiskasvatukseen ja koulutukseen panostaminen on erityisen tärkeää varsinainen tulevaisuusinvestointi vailla vertaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen ja työ oppivelvollisuuden laajentamiseksi ovat merkittäviä tekoja lapsillemme ja niistä hyötyvät myös heidän lapsenlapsensa tällä viikolla vietetään nuorisotyön viikkoa tässä salissa kukaan ei ole vielä nostanut esiin nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä nämä ovat tärkeitä nuorille joilla on tarvetta tukeen arjen taidoissa sekä opiskelu tai työelämätaidoissa haluaisin kysyä ministeriltä minkälaista tukea nuorten työpajatoimintaan ja

arvoisa puhemies kyllä kokoomus on tyytyväinen siihen että koulutukseen panostetaan se on ihan selvä ehkä erilaisia painotuksia meillä voisi olla mutta se on sen ajan murhe tässä nyt puhutaan esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentämisestä ja subjektiivisen päivähoito oikeuden poistamisesta vm tekee tietyt arviot siitä kuinka paljon tämä maksaa ja kuntaliitto tekee eri arviot minulla on pieni huoli siitä että vaikka hallitus on täysimääräisesti nämä luvannut korvata kunnille niin siellä tulee kyllä painetta ja yleensä nämä luvut ovat vaan niin eri eri juttuja että pelkään sitä että kunnat joutuvat tästä ehkä heikkoon tilanteeseen toinen asia on tämä perusrahoituksen nosto joka on äärimmäisen hyvä juttu mutta nyt taas jos sitten aloituspaikkoja lisätään eikä sinne anneta rahaa se on käytännöllisesti katsoen leikkaus toivoisin nyt sitä tietoa että todellakin näihin aloituspaikkoihin jatkossa tulee myös
nyt ministerit pääsevät vastaamaan ministeri andersson riittääkö

lähdetään liikkeelle ammatillisesta koulutuksesta joka on nostettu esille monissa puheenvuoroissa haluan vielä kerran tuoda esille että vuodesta kaksituhattakolmetoista vuoteen kaksituhattakahdeksantoista ammatillisen koulutuksen perusrahoituksesta on lähtenyt neljäsataa miljoonaa

miljoonaa ensi vuoden osalta kahdeksankymmentä miljoonaa eli jo sadalla miljoonalla päästään liikkeelle heti tämän vaalikauden alussa koulutuksen järjestäjät päättävät itse millä tavalla he käyttävät tämän opetukseen ja ohjaukseen tarkoitetun tarkoitetun resurssin eli opettajien lisäpalkkaamisen lisäksi he voivat esimerkiksi käyttää sen siihen että lisäävät jo palkkalistoilla olevien tuntiopettajien tuntimääriä eli tältäkin osin voidaan

määrän lisäämisestä huolehtia totean myöskin sen että hallitus ei ole valinnut oppivelvollisuuden laajentamisen ja varhaisen tuen välillä vaan me teemme sekä että ymmärrämme hyvin että ne ongelmat joista monet nuoret kärsivät toisella asteella mielenterveyteen liittyen päihteiden väärinkäyttöön liittyen ovat sellaisia joihin on helpompaa päästä kiinni silloin varhaisemmassa vaiheessa ja siksi teemme myöskin mittavia panostuksia varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen

puuttuminen on äärimmäisen korkealla prioriteetilla minulla se on korkealla prioriteetilla opetus ja kulttuuriministeriössä ja ja se on myöskin ollut sellaista työtä mitä kaikki puolueet suomessa yhdessä ovat tehneet minä toki toivon ministerinä että olisi sellainen budjettimomentti tai sellainen laki minkä minä voisin säätää ministerinä joka poistaisi koulukiusaamisen suomesta todellakin toivon että näin olisi mutta maailma ei ole ihan niin yksinkertainen ja siksi minun nähdäkseni tärkeintä työtä mitä tehdä koulukiusaamisen estämiseksi on se että me tuemme niitä oppilashuollon ammattilaisia opettajia jotka sitä päivittäistä työtä koko ajan tekevät ja siitä vastaavat suomalaisissa oppilaitoksissa sitä tehdään tämän tulevan vuoden ja tulevien vuosien aikana muun muassa tämän perusopetuksen laadun ja tasa arvon kehittämishankkeen kautta jossa on satakahdeksankymmentä miljoonaa sekä vahvistamalla oppilas ja opiskelijahuoltoa niin toisella asteella kuin peruskoulun puolella

että siitä tulee puoluepolitiikkaa vaan minä haluan että kaikki suomalaiset puolueet ja poliitikot seisovat rinta rinnan tässä kysymyksessä tätä työtä tekemässä yhdessä syntyvyyskeskusteluun liittyen toki opetus ja sivistystoimialalla tämä tulee näkymään jo tulevien vuosien aikana ja me olemme linjanneet että kun lähdetään valmistelemaan koulutuspoliittista selontekoa jonka me annamme eduskunnalle ensi vuoden lopussa niin siellä tämä syntyvyys tullaan käsittelemään ja pohtimaan miten se vaikuttaa

on tarkoitus hahmottaa suomalaisen koulutuspolitiikan suuntaviivoja tuleville vuosille

arvoisa puhemies edellisellä kierroksella tuli jo kysymyksiä veikkauksesta edustaja asellilta ja ja nyt satoselta tämä veikkauksen järjestelmähän on yhteinen järjestelmä jota kaikki puolueet ovat olleet luomassa vuosien saatossa nyt on tullut se hetki kun selvästi on nähtävissä että veikkauksen tulot tulevat laskemaan jolloin meidän on todella välttämätöntä miettiä kuinka me hoidamme tämän asian toisella tavalla kuin aikaisemmin siksi meillä on budjettiriihestä hyvä kirjaus

varmistamme sen että tästä lähtee työ jossa katsomme kuinka sieltä budjettirahoituksesta voimme sitten ottaa ottaa myös näille lakisääteisillekin toimille joita ajan kuluessa on sinne veikkauksen tuloista tuloista riippuvaisiin momentteihin siirretty ja voimme siirtyä sinne puolelle se on ihan ehdotonta jotta meidän liikuntakulttuuri nuoriso saa sen rahoituksensa joka sille todella kuuluu en en oikeastaan vastaa niihin kysymyksiin jotka kuuluvat ohisalon ja paateron alalle mutta sen verran sanon että paatero on käynnistänyt yhdessä veikkauksen kanssa mittavan vastuullisuusohjelmatyön jossa myös moneen moneen pulmaan vastataan ja stmn puolella on sitten rahapeliongelmiin liittyen lähdössä oma hankkeensa käyntiin joten joten siihenkin siihenkin on liikkeitä luvassa sitten mennään edustajien risikko laiho wallinheimo kysymyksiin aloituspaikkojen rahoituksista yhteensä korkeakouluille tulee siis sataneljäkymmentäneljä miljoonaa euroa lisää ja korkeakoulujen opiskelijahuolto saa myös lisää ja tämä varmasti auttaa siinä että virtaus paranee opiskelijoilla heillä on paremmat mahdollisuudet laadukkaampaa opetusta paremmat mahdollisuudet suorittaa tutkintoja valmiiksi nyt tarkastelemme näitä tutkintotavoitteita neuvotteluissa yhdessä korkeakoulujen kanssa ja ja millä tavalla niitä voidaan sitten nostaa on myös olemassa niitä keinoja joihin ei tarvita rahaa jotta voidaan tutkintotavoitteita nostaa ja niitä ovat muun muassa joustavat siirtymät korkeakoulujen sisällä ja välillä ja ihan suoraan aloituspaikkoihin rahoitusta myös etsitään tietysti hallituksen sisällä kaiken aikaa tki rahoituksen nostosta sen verran että kaikki puolueet ovat sitoutuneet tähän neljän prosentin tavoitteeseen vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä myös myös tämä hallitus ja julkinen rahoitushan on hyvällä tasolla suomessa oecd maihin verrattuna yritysyhteistyö on yksi semmoinen asia joka meidän todella pitää kammata tarkasti tulee olla käytössä että korkeakoulut ja yritykset alkavat tehdä vielä enemmän yhteistyötä kuin tähän mennessä ja tästä on luvassa muun muassa pyöreän pöydän keskustelu minun ja ministeri kulmunin ja yritysten ja muiden tahojen kesken

tuli kyselyä islannin mallista joka tulee olemaan siis suomen malli edustaja pelkonen ja edustaja forsgren kysymyksiä esittelivät aikatauluna tulee olemaan se että nyt ensi vuonna tutkitaan mietitään tarkasti millä tavalla tämä suomen malli tulisi toteuttaa otetaan ne parhaat käytännöt käyttöön mitä suomessa on jo tosi paljon olemassa olemassa harrastamisen lisäämisestä koulupäivään ja sitten vuoden päästä olisi tarkoitus startata täysillä huomautan vielä tässä että todella taiteen perusopetus saa jo nyt neljä miljoonaa lisää ensi vuodelle eli silloin käynnistyy jo monella tavalla se harrastamisen mahdollisuus monelle lapselle ja nuorelle ihan uudella tavalla moni kysymys jäi vastaamatta mutta edustaja honkoselle sanon vielä että kyllä näin on
näin on ja jatketaan puolisen tuntia vielä tätä debattia sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja edustaja

on kyllä hienoa että hallitus on ihan heti aloittanut muutoksen koulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautuksen sillä kyllä se on niin että me suomalaiset pärjäämme vain korkealaatuisella edelläkävijäosaamisella tärkeä edellytys tälle on tietenkin se että

miljoonaa euroa tulee sieltäkin lisää kysyisin kuitenkin ministeriltä liikunnasta kaikenikäisten suomalaisten liikkumisen lisääminen on tärkeää mitä vaikutuksia tämän tavoitteen saavuttamiseksi arvioitte liikkuva suomi hankkeen edistämisellä olevan

arvoisa puhemies me olemme viime aikoina kuulleet huolestuttavia viestejä siitä että osaamisen tason lasku matematiikassa on on aivan valtava ja erityisesti tämä hätähuuto kuuluu ammattikorkeakoulun tekniikan alojen opettajilta

sitä lisärahoitusta nimenomaan matemaattisten aineiden opetuksen lisäämiseen ja sen opetuksen kehittämiseen elikkä että se lisärahoitus menee nimenomaan tähän ainakin osa siitä rahoituksesta menee tähän

arvoisa puhemies kansainvälisissä tutkimuksissa on vahvaa näyttöä taiteen ja taiteellisen toiminnan positiivisista vaikutuksista mielenterveyteen sekä mielen sairauksista paranemiseen ja toipumiseen myös positiivisten vaikutusten pitkäaikaisuudesta on saatu hyviä viitteitä tutkimuksessa on myös todettu että nuorilla osallistuminen yhteisölliseen taidetoimintaan auttaa vähentämään yksinäisyyttä ja sosiaalista eristäytyneisyyttä ja se tukee nuorten kykyä rakentaa positiivisia suhteita sekä rohkaisee nuoria osallistumaan tiiviimmin yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan tällä on merkittäviä syrjäytymistä ehkäiseviä vaikutuksia ja aihe on jälleen kerran hyvin ajankohtainen kuopion tapauksen jälkeen haluaisinkin kysyä kulttuuriministeriltä onko tätä huomioitu ministeriössä millään tavalla

arvoisa puhemies kiitän minäkin hallitusta niistä vahvoista panoksista koulutukseen ja sivistykseen joita nyt näemme osaaminen ja ja sivistys on toden totta se pohja jolta suomen menestys tulevaisuudessakin ponnistaa erityisesti kiitän siitä että korkeakoulutukseen tehtävät lisäpanostukset astuvat voimaan täysimääräisesti jo ensi vuodesta alkaen kiitos myös siitä että yliopistokeskukset mainitaan nyt erikseen hallitusohjelmassa kuten tiedämme yliopistokeskukset ovat tärkeitä elinvoiman ja sivistyksen lähteitä omassa ympäristössään ja takaavat kansainväliset verkostot luontevasti niillekin seuduille se muutoin ei olisi mahdollista kysynkin ministeri kososelta miten yliopistokeskusten asema turvataan
arvoisa puhemies arvoisat edustajat budjetissa on kyse arvovalinnoista koulutus on myös yksi viime kaudella se valitettavasti laiminlyötiin tämän hallituksen koulutuspoliittisen ajattelun taustalla on sekä osaamistason nosto että koulutuksen tasa arvon toteutuminen kiitos siitä että molemmat näkyvät tässä budjettiesityksessä viimeisimmät tutkimukset osoittavat että valitettava suunta vanhempien koulutustaustan vaikutuksista lasten ja nuorten osaamiseroissa on nousussa jätin aiheesta viikko sitten kirjallisen kysymyksen joka erityisesti kysyy erityisen tuen riittävyydestä ja ryhmäkoosta tai opettaja oppilas suhdeluvuista ja näistä varhaiskasvatuksen toimista johon ministeri jo hyvin vastasi näen että ryhmäkoot ja ja opettajien määrä suhteessa oppilaiden määrään ovat myös parhaita vastauksia kiusaamisen vastaisiin toimiin joita täällä perättiin aleksis kiven päivän kunniaksi kysyn vielä joka liittyy suomen kielen osaamiseen ja maahanmuuttajataustaisten tukemiseen suomen kielen oppimisessa kuinka se turvataan riittävästi
arvoisa puhemies tämä hallitus ja tämä ensimmäinen talousarvio palauttaa tasa arvoisen sivistyspolitiikan suomeen hieno asia yksi mikä muutamassa puheenvuorossa on tullutkin esille on viime aikoina aika paljon uutisoitu asia vähävaraisten lasten perheiden lasten harrastamisesta hienoa että nyt tätä suomen mallia ruvetaan rakentamaan ja ja viiden miljoonan budjetissa oleva raha menee kyllä tärkeään se on myös sitten aika iso tasa arvoteko se on teko myös suomalaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen eteen alle neljätoista vuotiaista lapsista puolet tällä hetkellä liikkuu tarpeeksi yli neljätoista vuotiaista yksi kolmasosa ja on äärimmäisen tärkeätä jotta tällä pyritään myös sitten tukemaan nuorten ja lasten liikkumista

arvoisa puhemies sdp tuossa aikaisemmin antoi ymmärtää tai ainakin siitä tuli sellainen kuva että lasten ei ei ole hyvä olla kotona nyt he palauttavat subjektiivisen päivähoito oikeuden nyt tarkennus kaikille kuulijoille että tälläkin hetkellä lapsi pääsee kaksikymmentä tuntia viikossa ja myös tarpeen mukaan päivähoitoon meillä hyvinkäällä se toimii todella hyvin olemme kuulleet siitä meidän toimialajohtajia ja kun edustaja lindtman sanoi että lapsia ei saa potkia tarhasta pois niin toivottavasti teidän teidän vahtivuorollanne ei kesken päivää ole lapsia vantaalla laitettu pois olette valtuuston puheenjohtaja ja toivottavasti ette puhunut omasta kunnastanne koska se kuulosti aika huolestuttavalta

lastensuojelun keskusliitto teki vuonna kaksituhattakolmetoista tutkimusta ja lastentarhanopettajat olivat huolissaan myös siitä että subjektiivinen päivähoito oikeus ei saa kääntyä vanhempien oikeudeksi vaan se on ennen kaikkea lapsen asia eikä siihen tule suhtautua niin että se on aikuisten oikeus varastoida lapset nyt teidän täytyisi puhua vähän rehellisemmin näistä

arvoisa puhemies on oikeastaan erittäin edustaja meri käytti tämän puheenvuoron eihän tässä ole kyse siitä että kuten te käytitte aika karkeaa ilmaisua lapsia varastoidaan siis ikinä en laadukkaasta varhaiskasvatuksesta suomessa itse tohtisi tuollaista termiä käyttää kyse on siitä onko jokaisella lapsella yhdenvertainen oikeus täysipäiväiseen varhaiskasvatukseen riippumatta siitä ovatko heidän esimerkiksi työttömyyden vuoksi kotona vai ei ja hallitus on nyt esittänyt että jokaisella lapsella on yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen riippumatta vanhempien taustasta ja kyllä edustaja meri minunkin kotikunnassani tätä kokeiltiin vuoden verran itse sitä tietenkin vastustin ja sen vuoden kokeilun jälkeen tämä päädyttiin palauttamaan mutta on kuntia on päiväkoteja joissa toiset lapset lähetetään aikaisemmin kotiin sen vuoksi että heidän vanhempansa ovat eri asemassa kuin toisten ja se ei ole oikein vetoan eduskuntaan että hyväksytään tämä tasa arvouudistus yksimielisesti

puhemies toivon sitten että todellakin huolehditte siitä että ne rahat sataprosenttisesti tulevat kunnille tässähän on on tähän asti ollut niin että kunnat voivat itse päättää mutta tehän ette ilmeisesti luota siihen että kunnissa osataan osataan asioita päättää mitä tulee näihin erilaisiin vertauksiin te itse sanoitte aikaisemmin että että lasta ei potkita ulos ruokailun jälkeen se oli teidän omaa puhettanne ja lisäksi oli tämä varastointi tämä tulee lastensuojelun keskusliiton teettämästä kyselystä jossa lastentarhanopettajat ovat itse käyttäneet tämäntyyppistä kieltä olen pahoillani jos se on teille teille liikaa jos te ette kestä sitä täällä todetaan juuri niin että se ei ole positiivinen asia silloin jos lapsia pidetään hoitopaikassa aamusta iltaan ja ilman loma aikoja vaikka vanhemmat olisivat lomalla tai kotona myös tästä minä haluan keskustella että näin ei saa missään tapauksessa käydä

ryhmämme puheenjohtaja lindtmanin puheenvuoro oli niin erinomainen että jokainen valistunut kuulija ymmärsi sen perusasian oikein itse asiassa minä pyysin puheenvuoron koskien tuota edustaja sarkomaan puheenvuoroa joka kertoo vaikea asia nyt on kokoomukselle että tämä hallitus sivistyshallitus laittaa osaamiseen näin paljon rahaa te lähditte liikkeelle puheenvuorossanne työllisyydestä sitten jonkun koukeron kautta palasitte siihen että lapset joutuvat maksumiehiksi tulevaisuudessa nämä päätökset tehdään juuri lasten ja nuorten hyväksi jotta he pärjäisivät tulevaisuuden yhteiskunnassa kahdessakin mielessä he voisivat osallistua yhteiskunnan rakentamiseen

arvoisa herra puhemies totuus kolahtaa kipeimmin edustaja gustafsson älkää muunnelko totuutta totesin sen että koulutuspanostukset ovat sivistyspuolue kokoomukselle tervetulleita mutta totesin että se on se ja oikea sivistyspuolue joka ei riskeeraa koulutusta sillä tavalla että jättää tekemättä ne työllisyystoimet jotka turvaavat sen että meillä on verorahoja ensi vuonna ja tulevaisuudessa sivistyspuolue ei elä tulevien sukupolvien kustannuksella kun valtiovarainministeriön virkamiehet huutomerkeillä varoittavat että meillä ei ole varaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoihin jos teidän linjanne jatkuu niin silloin teidän pitäisi uskoa jos te ette usko kokoomusta sitten niistä opettajista

me tiedämme että se on saanut kokea kovia että laitetaan sinne rahaa ja opettajat pätkätöihin tämä ei ole hyvä juttu voisimmeko yhdessä saada tähän muutoksen eduskunnassa olemme siihen valmiita

arvoisa puhemies tähän ovat kyllä sekä ministeri että ex ministeri gustafsson hyvin selkeästi vastanneet olen liikuttunut teidän huolestanne ammatillisesta koulutuksesta missä se huoli oli silloin kun te leikkasitte siitä kaksisataa miljoonaa euroa edustaja sarkomaa missä se huoli oli silloin kun teillä oli valta nyt kun te olette oppositiossa niin nyt te vaaditte että panostukset ovat liian pieniä mutta edustaja sarkomaa te te olette keskeinen kokoomuksen talousajattelija valtiovarainvaliokunnan jäsen ja puhutte tästä että eletään velaksi nyt ensinnäkin tehän nyt moititte näitä panostuksia liian pieniksi tai haluaisitte muuttaa määräaikaiset pysyviksi eli hyväksytte samat menot jotka hallitus esittää ja sen lisäksi tämän päälle olette esittäneet miljardin veronkevennyksiä ja kaiken tämän jälkeen moititte hallitusta liiasta velkaantumisesta miten tämä menee peruskoulun matikalla yhteen kertokaa

ministeri kosonen hyvin selvitti suomen akatemian määrärahan kokonaisuutta mutta teidän omassa budjettikirjassanne lukee näin tk menojen suhteesta bruttokansantuotteeseen eli

hallitus esittää että intensiteetti intensiteetti pysyy samalla tasolla myös vuonna kaksituhattakaksikymmentä eli teillä ei ole polkua siihen kuinka tämä nousisi sinne neljään prosenttiin vähitellen täällä myös todetaan että vuodesta kaksituhattakuusitoista alkaen tk rahoituksen volyymi on jatkuvasti noussut eli nyt me tarvitsisimme sen polun sinne kuinka tutkimus ja tuotekehitysrahat tulevina vuosina saadaan vähitellen nousemaan kohti sitä neljää prosenttia siihen toki tarvitaan myös yksityistä sektoria tiedämme sen että pelkästään tällä se ei hoidu toivoisin myös että sitten pohtisitte tätä islannin mallia siltä kannalta islannissahan se on toteutettu ja ja siellähän se lähtee siitä kysyntälähtöisyydestä mitä lapsi itse haluaa harrastaa

arvoisa herra puhemies haluan oikaista yhden väärinkäsityksen yli puolet eli kuusikymmentä prosenttia erityistä tukea tarvitsevista oppilaista opiskelee edelleen pienryhmissä eivät ne kaikkialta ole kadonneet ja kunnat ovat lähteneet myöskin uudelleen perustamaan näitä ryhmiä minulla on kokemus vapaan sivistystyön kansanopistosta jossa erityistä tukea ja joskus vaativaakin erityistä tukea tarvitsevat opiskelivat omassa kotiryhmässään mutta osallistuivat tuettuna ja avustettuna mahdollisuuksien mukaan myös muihin ryhmiin ja oppilaskunnan toiminnassa osallistuivat tasavertaisina lautakuntiin juuri tämän erityisnuoret kokivat tärkeäksi kansanopistovuoden aikana inkluusion ajatus on sinänsä hyvä kaikkien mukaan ottaminen mutta toteuttaminen ei ole onnistunut resurssipulan ja ehkä osaamisvajeenkin vuoksi mutta on myös onnistuneita tapauksia kiitän hallitusta että tämä toimivuus selvitetään ja kysyn kuinka nopeasti tämä tehdään koska sillä on

arvoisa puheenjohtaja tämä keskustelu on tärkein keskustelu työllisyyden kannalta kuten täällä on todettu ja myöskin sen myötä talouden kannalta on hienoa että hallitus panostaa nyt osaamiseen sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien täällä todettiin aiemmin että oppiminen alkaa jo peruskoulussa mutta tosiaankin se alkaa kyllä siitä lähtien kun lapsi syntyy ja sitä ennenkin joten varhaiset vuodet ovat ihan kriittisiä olisin kysynyt miten varhaisten vuosien oppimispotentiaalia kielten osalta vahvistetaan onko sen osalta suunnitelmia se on tärkeätä niin ruotsin minkä tahansa muun kielen oppimisen kannalta kulttuurin osalta olisin kysynyt vielä miten varmistetaan toiminnan jatko olemme toki toki yhdessä sitoutuneet siihen että rahapelitoiminnan lasku ei heikennä kulttuurin liikunnan tai nuorisotoimen asemaa mutta sehän ei voi olla niin että tämä kompensaatio tapahtuu sitten okmn muista menoista joten tästä pitää ottaa yhteisvastuu koko budjetin tasolla

että lasten subjektiivinen oikeus nyt palautetaan ja ryhmäkokoja pienennetään tämä subjektiivinen oikeushan säädettiin aikanaan kahdeksankymmentä viiva yhdeksänkymmentä lukujen taitteessa ensin koskemaan sitten laman jälkeen vuonna yhdeksänkymmentäkuusi koskemaan kaikkia alle kouluikäisiä lapsia tiedostettiin näiden palveluiden syrjäytymistä estävä merkitys jota tuolla oikealla laidalla ei tunnuta ymmärrettävän tämä sipilän hallituksen leikkaus olikin siis historiallisestikin hyvin dramaattinen se aiheutti kunnissa rahoitusvaikeuksia näitten varhaiskasvatuspalveluiden suhteen monet kunnathan pitivät palvelut edelleen samantasoisina kuin ennen tätä heikennystä ja siitä aiheutui paljon taloudellisia ongelmia se johti varhaiskasvatuspalveluiden yksityistämiseen monissa kunnissa yksityistämiskehitys oli jo menossa mutta tämä heikennys silloin edelleen kiihdytti yksityistämiskehitystä nyt toivonkin että hallitus osoittaa riittävät rahat tämän palvelutason parantamiseen että tämä yksityistämiskehitys saadaan päättymään kiitoksia
arvoisa puhemies olemme täällä puhuneet tällä viikolla paljon hallituksen työllisyystavoitteista ja tänäkin päivänä tässä keskustelussa olemme niihin viitanneet lisäresurssien kohdentaminen ammatilliseen koulutukseen on erityisen tärkeää työllisyyspolitiikkaa ja erityisesti voimavarojen lisääminen perustutkintojen ohjaus ja opetushenkilöstöön on tärkeää työllisyydenhoidolta nimittäin menee ihan varmasti pohja pois jos hukkaamme nuoret jo alkumetreillä eikä ammatillisen koulutuksen aikana saavuteta sellaista ammattitaitoa jolla työllistyy viime kaudella tehdyt säästöt heikensivät pahasti opetuksen laatua ja monesta oppilaitoksesta tuli minullekin viestiä että siellä eletään kaaoksen keskellä sen takia niin iloinen ja tyytyväinen että nyt nämä tarpeelliset korjaukset tehdään

arvoisa puhemies jatkan tästä mihin edellinen puheenvuoronpitäjä jäi itsekin olen äärimmäisen kiitollinen siitä että hallitus lisää resursseja ammatilliseen koulutukseen en usko että että kaikkia ammatillisessa koulutuksessa olevia ongelmia tällä pystytään korjaamaan mutta tämä on hyvä alku mielestäni valtion tehtävä ja velvollisuus on tuottaa sellaista koulutuspolitiikka että esimerkiksi oikeilla aloilla on oikea määrä ihmisiä työssä tämä ei tarkoita pelkkiä aloituspaikkoja vaan myös muun muassa sitä että ammattikoulutuksesta valmistuu nuoria jotka kykenevät tekemään sitä työtä johon heidät on koulutettu nostaa esille sen että viime vuodet varsinkin ollaan puhuttu korkeakoulutetuista ja siitä kuinka kaikkien pitää mennä korkeakouluun ja niin edelleen mielestäni meillä on vähän unohdettu se miten tärkeää työtä tekevät ne ihmiset jotka valmistuvat ammattikouluista ja mielestäni meidän pitäisi yhteiskuntana arvostaa näitä ihmisiä hieman enemmän kuten esimerkiksi saksassa missä ammattikoulutuksen rooli ja asema ovat ihan eri luokkaa kuin suomessa haluaisin kysyä onko hallituksella jotakin toimia tähän että ammatillisen koulutuksen ja sieltä tulevien ihmisten ja nuorten asemaa ja roolia ymmärrettäisiin paremmin

on hienoa että osaamiseen panostetaan olemme puhuneet paljon nuorten tuentarpeesta ja ministeri andersson kertoi täällä että että oppilas ja opiskelijahuollon vahvistamiseen perusopetuksessa ja toisella asteella ollaan lisäämässä rahoitusta mutta kun tätä kirjaa luin niin näyttäisi siltä että vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjetissa lisäyksiä ei vielä ole tulossa ja kysyisin miksi ei vielä ensi vuonna sitten korkeakoulujen osalta todettakoon kun täällä on puhuttu näistä indekseistä että korkeakouluindeksien palauttamisesta on päätetty jo keväällä edellisen hallituksen toimesta julkisen talouden suunnitelman yhteydessä tämä on jälleen kerran hyvä muistuttaa mieliin mitä hallituksen tekemiin lisäyksiin tulee niin selkeänä epäkohtana on otettukin esiin se että aloituspaikkojen lisäämistä ei ole huomioitu riittävällä tavalla akatemian tutkimusvaltuudet ovat vähenemässä liikkumavaran kasvu on siis rajallinen epäselväksi kuitenkin jää onko budjetissa huomioitu korkeakoulujen fuusioiden kustannukset tämä on kriittinen kysymys esimerkiksi uuden tampereen yliopiston rakentamisen kannalta kannustan hallitusta rohkeuteen ja

arvoisa herra puhemies täällä ollaan minusta ministeri kososen toimesta vastattu tosi hyvin tähän suomen akatemiaa koskevaan asiaan joten siihen en enempää tässä puutu mutta muuten käytän tämän lyhyen puheenvuoroni nimenomaan tiede ja tutkimuspolitiikasta suomessa oltiin jo aikanaan tasolla kolme pilkku seitsemänkymmentäviisi prosenttia bruttokansantuotteesta sitten se putosi alimmilleen pilkku seitsemääntoista käänne tapahtui jo pari vuotta sitten seitsemän vuoden laskun jälkeen ja nyt on selvästi lisäpanostuksia tulossa tiede ja tutkimuspolitiikkaan ongelma on se että teknisesti nämä näkyvät budjetissa kovin monessa kohdassa esimerkiksi eilen käsitellyssä stmn pääluokassa oli merkittävä lisäpanostus terveystieteelliseen tutkimukseen

arvoisa puhemies arvoisat ministerit kysymykseni koskee taiteen perusopetusta antavien pienten yksiköiden toimintaedellytyksiä nämähän ovat käytännössä sellaisia yhden yrittäjän firmoja jotka antavat esimerkiksi musiikin taiteen perusopetusta ja koulutuspohjana on konservatorion d tutkinto nyt on kuitenkin olemassa esitys että myös näihin yksiköihin pitäisi palkata rehtoriksi maisteritutkinnon suorittanut henkilö onko mahdollista tehdä näillä pienillä yksiköillä poikkeama tässä tilanteessa koska kulurakenne ei yksinkertaisesti millään kestä tällaisen rehtorin palkkaamista kyseisiin yksiköihin kiitos

kiitos arvoisa puhemies ensiksi tästä keskustelun tasosta kyllä sanon sen että muistan kun istuin viime kaudella tuolla kuinka monta kertaa te edustaja lindtman huusitte täällä kitarisat pitkällä että että ei saa vedota edelliseen hallitukseen tämä hallitus tekee päätöksiä kuinka monta kertaa sanoitte esimerkiksi grahn laasoselle tästä asiasta kyselytunnilla toinen on se että niissä hallituksissa missä minä olen istunut ei ole koskaan haukuttu omaa hallituskumppania tehän koko ajan keskustaa mollaatte täällä nyt elikkä todella törkeää mutta itse asiaan minä haluaisin tietää ministereitten kannan siitä

puhemies

viime vaalikaudella tilanne oli se että vaaleissa jokainen puolue oli todennut tunnustanut sen me mukaan lukien ja myös te että nyt koulutukseen tehdyt säästöt on tehty piripintaan eikä tehdä enempää sen jälkeen te teitte vielä tuplat päälle siitä oli kysymys arvoisa puhemies katsotaan eteenpäin nyt tehdään koulutukseen kunnianpalautus ja toivon vielä kerran että

joka nyt ensi vuonna palaa eduskunta voisi yksimielisesti hyväksyä sillä olisi iso symbolinen vaikutus

jäi monta hyvää puheenvuoroa pitämättä mutta vielä ministerit

vastaan edelleen niihin kysymyksiin joihin en ole ehtinyt vastata aikaisemmissa nyt liikkeelle tästä toisen kotimaisen kielen palauttamisesta pakolliseksi aineeksi ylioppilaskirjoituksissa ajattelen itse tästä asiasta niin että tämä hallituksen tahtotila on ikään kuin selvästi ilmaistu hallitusohjelmassa mutta asian osalta edetään niin että ensin selvitetään perinpohjaisesti mitä tällainen muutos tarkoittaisi ja arvioidaan myöskin tarkkaan tämmöisen muutoksen vaikutuksia koulutukselliseen tasa arvoon aivan kuten edustaja tuossa itse painotti erityisesti ottaen huomioon että lukiokoulutuksen osalta on tehty aika paljon muutoksia viime vaalikauden aikana ja vaalikauden lopussa päätettiin nostaa kirjoitettavien aineiden vähimmäismäärä neljästä viiteen me emme tiedä vielä miten se muutos vaikuttaa esimerkiksi kaksoistutkinnon suorittaneiden asemaan tai aikuisopiskelijoiden asemaan joten ennen kuin tehdään vielä uusia muutoksia niin pitäisi minun mielestäni

keskeisin lähtökohta ja sen puitteissa tullaan jatkamaan tätä hyväksi todettua käytäntöä tasa arvorahojen jakamisen osalta joiden kautta voidaan suunnata rahoitusta sellaisille kouluille jotka ovat erityisen suuressa tarpeessa saada lisäresursseja on myöskin päivänselvää että varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen on yksi tehokkaimpia keinoja mitä meillä on oppimiserojen kaventamiseksi erityisesti jos on kyse lapsista joiden äidinkieli äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi jos silloin aloittaa sen opinpolun vasta esiopetusvaiheessa niin ei yksinkertaisesti ehdi saada riittävän vahvaa kielellistäkään pohjaa niin että niin että pärjäisi sitten läpi tämän perusopetuspolun eteenpäin eli tämä on ihan keskeisen tärkeä tavoite myöskin tästä näkökulmasta sitten monissa tutkimuksissa mitä tulee oppimistuloksiin suomessa on todettu että erityisesti heikoimmin pärjäävien osuus on ollut kasvussa ja siksi kaikki ne toimenpiteet mitä nyt on tarkoitus tehdä tämän joustavan alkuopetuksen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen sekä erityisopetuksen osalta tavoittelevat myöskin sitä että me pääsisimme tähän ongelmaan kiinni edustaja kinnunen piti erittäin hienon puheenvuoron inkluusiosta ja aivan kuten edustaja totesi inkluusiohan on siis todellisuutta ja sitä tehdään koko ajan suomessa ja se perusajatus siitä että myöskin erityisen tuen tarpeessa on oikeus saada opetusta omassa lähikoulussaan on äärimmäisen tärkeä ja se on äärimmäisen kannatettava eli ongelma tässä on se että me emme ole riittävän hyvin pystyneet huolehtimaan siitä että koulutuksenjärjestäjäresurssit olisivat riittävällä tasolla jotta tätä inkluusiota voidaan toteuttaa niin oppilaiden kuin opettajien kannalta hyvällä tavalla ja samanaikaisesti huolehtia siitä että myöskin sitä pienryhmäopetusta on silloin kun opiskelijat ja ja oppijat sitä tarvitsevat edustaja purra nosti esille ammatillisen koulutuksen myöskin erittäin tärkeä hyvä huomio itse ajattelen niin että ne lisäpanostukset mitä nyt tehdään rahoituksen osalta ammatilliseen koulutukseen ovat osaltaan osoitus ammatillisen koulutuksen arvostuksesta myöskin ammatillisen koulutuksen osalta tullaan tekemään tämmöinen laadun ja tasa arvon kehittämishanke ja sen puitteissa ammatillisella puolella minun mielestäni olisi erityisen tärkeää päästä kiinni ehkä jo nuorten kohdalla nähtävillä oleviin tämmöisiin elämäntapaeroihin jotka alkavat jo varhain eli huolehtia siitä myöskin ammatillisilla opiskelijoilla on oikeus riittävään oppilas ja ja opiskelijahuoltoon siihen että meillä on liikkuva opiskelu hanketta myöskin siellä ja että huolehditaan amistenkin hyvinvoinnista ja oikeudesta laadukkaaseen koulutukseen ja mitä tulee meidän kansallisiin tavoitteisiin koulutustason nostosta niin taas kerran tarvitsemme sekä että tavoitteena pitäisi olla se että kaikki nuoret suomessa toisen asteen tutkinnon sen lisäksi että me vielä pystymme nostamaan niiden nuorten aikuisten osuutta jotka suorittavat korkeakoulututkinnon ja tässäkin toivon että voimme tehdä puolueiden kesken hyvää yhteistyötä koska tässä koulutustason nostossa on kyse meidän maamme hyvinvoinnista ja meidän maamme hyvinvoinnin tulevaisuudesta

tuli kysymyksiä nuorisotyöstä siihen on tulossa työpajatoimintaan kaksi miljoonaa euroa lisämäärärahalla ja sitten vielä digitaalisten järjestelmien kehittämiseen yksi pilkku kaksi miljoonaa euroa jotta helpotetaan etsivän nuorisotyön

tämä kaikki linkittyy myös myös oppivelvollisuusiän nostamiseen eli meidän hallituksella on vahva tahto siitä että nuorten polku sieltä lapsesta nuoreen aikuisuuteen asti tulee yhtenäiseksi ja tätä vahvistetaan muun muassa

lähtökohta sinänsä ei ole fuusioiden tukeminen vaan tavoitteena on nimenomaan laadukas koulutus ja tutkimus siten että jokainen korkeakoulu voi löytää oman vahvuutensa emme ole keskittäjähallitus edustaja risikolle opettajankoulutus on todella suomalainen kruununjalokivi ja siitä meidän on huolehdittava olemme huomanneet opettajankoulutuksen vetovoimaisuuden pienen laskun ja sen takia tästä on käynnissä selvitys jotta saamme selville oikeat syyt minkä takia se ei ole enää niin vetovoimainen kuin aikaisemmin ja kuinka voisimme sitä vetovoimaa lisätä edustaja elorannalle liikkuvasta suomesta siinä on todella korkealla meillä tavoitteet jotta saisimme jokaisen suomalaisen liikkumaan ja aktivoitumaan hyvä hanke viime kaudella oli perusasteella liikkuva koulu hanke ja tämän hankkeen myötä aiomme ulottaa

liikkuvaa koulua ja korkeakoulutukseen näiden asteiden ehdoilla ja näistähän oli jo viime kaudella myös kokeiluja nyt tätä mallia viedään pysyväksi tämä meidän mallimme on myös maailmalla hyvin haluttu ja kysytty että siitä voimme kyllä kaikki olla ylpeitä ja sitten myös muille muille ikäryhmille on on tulossa toimia edustaja kiviranta kysyi talous ja työelämätaitojen edistämisestä ja itse asiassa tässä on jo olemassa hanke opetus ja kulttuuriministeriössä josta voidaan näitä näitä opintoja tukea hyvä kirjaus hallitusohjelmassa todella tästä on ja ja sillä sillä tiellä ollaan edustaja kilpi piti hyvän puheenvuoron taiteen yhteisöllisestä voimasta meillä tässä meidän se tärkein kulttuurin sana oikeastaan on saavutettavuus jotta kaikilla suomalaisilla olisi pääsy sinne kulttuurin ja taiteen taiteen äärelle tätä on lasten ja nuorten puolelta tutkittu muun muassa artsequal hankkeessa ja tästä saamme taas tietoa kuinka voimme parantaa sitten sitten sitä saavutettavuutta myös taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on tehty vuosikausia töitä olen itsekin saanut aikaisemmassa elämässä olla siinä työssä mukana ja ja tämä hyvä työ yhteistyönä stmn ja okmn kesken jatkuu edelleen edustaja kallille vastaus yliopistokeskusten asemaan hallitusohjelmasta löytyy jälleen erinomainen kirjaus yliopistokeskusten asemasta ja siitä että siitä pidetään huolta tämä liittyy myös yliopistojen välisiin neuvotteluihin jotka jatkuvat sinne kevääseen asti edustaja multala ja edustaja linden puhuivat tutkimus kehitys ja innovaatiorahoituksesta ja ja kuten sanoin tämä hallitus lisää yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa tki rahoitusta meillä on valmisteilla tki ohjelma kaksituhattakolmekymmentä mennessä eli valmistelemme tiekarttaa sen suhteen ja kerrotaan sitten lisää myöhemmin edustaja multalalle vielä tästä harrastamisesta ja tavallaan harrastamisen toiveista tietenkin tässä pyritään ottamaan myös sitten huomioon ne nuorten ja lasten toiveet ja ja tarjoamaan sellainen kirjo että olisi mahdollista vastata heidän toiveisiinsa tästä on myös tutkimusta koulukohtaisestikin olemassa ja niitä voidaan hyvin kouluissa sitten käyttää että mitä siellä lapset haluavat valokuvaus ja tanssi muun muassa ovat sellaisia joita nuoret haluaisivat harrastaa enemmän

kysyjällä on jostakin syystä sellainen käsitys että tämä on kolme kuukautta vanha ilmiö on hyvä että olympiastadionin ja chydenian rakennustyömailla havaitut epäkohdat on havaittu rakennusliitto on ollut valppaana ja alipalkkausta hyödyntävät yritykset pannaan saartoon tällä hetkellä suomessa on yli sata yritystä saarrossa

helpoin tapa puuttua näihin ongelmiin koska koska riistetyt ihmiset eivät pysty ihmiskauppa asioissa lähestymään poliisia siksi valvontaa lisätään lisätään ja saatavuusharkinta suomessa säilyy

rouva puhemies perussuomalaiset haluavat että tästä aihealueesta keskustellaan jotta oikeasti ymmärretään missä mennään lähtökohtana täytyy ymmärtää että kaikki maailman valtiot kaikki maailman valtiot ja niiden hallitukset torjuvat työperäistä maahanmuuttoa hyvin pitkälti jos rajat teoriassa aukaistaisiin ja vaikkapa kiinalaiset työntekijät päästettäisiin tänne niin he voisivat tulla ja korvata suuren osan kalliimmasta työvoimastamme työperäisen maahanmuuton hillintä on ehdottoman tärkeää kansantalouden näkökulmasta työperäinen maahanmuutto on suotavaa pienemmissä määrin esimerkiksi kausityöntekijöiksi tai silloin kun jonkun erityisalan asiantuntijoista on pulaa ja näiden osalta suomen lainsäädännössä ei välttämättä ole ongelmaa vaan on resurssikysymys kuinka nopeasti vaikka maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksia

arvoisa puhemies me kunnioitamme suomalaista työtä ja suomalaisia työntekijöitä ja haluamme että yhä useampi suomalainen pääsee osallistumaan töihin me haluamme lisätä osallisuutta niille jotka eivät ole tällä hetkellä työmarkkinoilla ja niiden osaamista jotka jo ovat täällä on väärinkäsitys etteivätkö valtiot kilpailisi osaajista suorastaan verisesti ympäri maailmaa esimerkiksi kanada jossa maahanmuutto on erittäin hallittua tavoittelee kolmeasataatuhatta maahanmuuttajaa joka vuosi suomi on yksi kilpailija tässä joukossa jotta me saamme tänne erityisosaajia ja opiskelijoita suomalaisiin yliopistoihin ja kun he ovat tulleet tänne opiskelemaan valmistuneet mahdollisesti perustavat perhettä niin meidän pitää tehdä kaikkemme sen eteen että he myöskin saavat rakentaa suomen valtiota ja siksi heille on lisätty

arvoisa puheenjohtaja suomessa jo olevien maahanmuuttajien työllisyysaste on erittäin heikko ja tämä ongelma ei kosketa ainoastaan humanitaarisin perustein maahan tulleita vaan myös heikosti koulutettujen työperäistä maahanmuuttoa kehitysmaista kehitysmaalaisen kannattaa ottaa vastaan työ millä tahansa palkalla koska se on keino saada oleskelulupa ja se takaa pääsyn suomalaisen sosiaaliturvan piiriin mutta alipalkatut siivoojat ja keittiötyöntekijät

asumistukiasiakkaista kasvaa koko ajan arvoisa hallitus jos suorittavan työn tekijöistä on pulaa eikö olisi aiheellista työllistää täällä jo olevat ulkomaalaiset ja suomalaiset sen sijaan että haalitaan sosiaaliturvan asiakkaita lisää ulkomailta

arvoisa puhemies edustaja halla ahon täytyisi nyt päättää onko ongelma se että täällä olevat ulkomaalaiset ovat työttöminä vai se että he ovat työssä liian pienellä palkalla jompikumpi näistä on totta haluatteko te ja haluaako tämä sali että suomessa olevat ulkomaalaiset pääsevät osaksi tätä yhteiskuntaa osallisiksi työhön silloin se että että heidät kotoutetaan tähän maahan entistä tehokkaammin on äärimmäisen tärkeää siksi tämä hallitus on satsannut kotouttamiskoulutukseen ja kotouttamiseen seuraavassa budjetissa yksitoista miljoonaa euroa tämä on merkittävä panostus ja kädenojennus siihen suuntaan että me haluamme että kaikki jotka suomeen ovat tulleet ovat osana tätä yhteiskuntaa ihonväriin taustaan

puhemies suosittelisin että perussuomalaisten eduskuntaryhmä tekisi vierailun vaikka marjatilalle tai turkistarhalle ja ja kuinka helppoa sinne on saada kotimaista työvoimaa aika monesta teollisuuslaitoksesta saa saman vastauksen ja on aika monta sellaista teollisuusyritystä jossa suomalaisten työpaikat turvataan nimenomaan sillä että siellä osa työvoimasta on ulkomaista ja he saavat aivan saman palkan kuin suomalaisetkin mutta haluan kysyä hallitukselta myöskin juuri oli esimerkiksi urjalassa tapaus jossa ukrainalainen maatalossa töissä kaksi vuotta kun siinä oli alueellinen poikkeus saatavuusharkinnasta ja sitten hän halusi mennä töihin metalliyritykseen joka oli pitkään hakenut työntekijää ja hänellä oli metallialan kokemusta hänen työlupaansa ei myönnetty ja hän joutui palaamaan ukrainaan ei kai tämä asia näin voi olla mitä te aiotte tehdä että ulkomaista työvoimaa saadaan paremmin työvoimapula

arvoisa puhemies kuten tässä ensimmäisessä puheenvuorossani totesin ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö ja alipalkkaus on aito ongelma ja siihen hallitus on halunnut puuttua samaan aikaan on käynyt ilmi kun tutkitaan tarkemmin näitä riiston elementtejä riippuvuus siitä yhdestä työantajasta jolla on käsissään tämän työntekijän oleskelu ja työlupa on liiallista meidän täytyy pystyä katsomaan niitä vaihtoehtoja joissa alan vaihtaminen tai muu aito todennettava työllisyys on se tapa jolla ihminen välttyy ihmiskaupan tapaisilta taikka kiristyksen tapaisen työsyrjinnän kaltaisilta olosuhteilta jos meillä on aito halu auttaa kaikkia ihmisiä jotka täällä suomessa ovat

jos työvoimaa käytetään väärin meillä on eun sisällä vapaa liikkuvuus jolloin meillä ei ole harkintaa ja myös nämä ihmiset tulevat väärinkäytetyiksi silloin jos he eivät tunne suomalaista heillä on joku muu sellainen tausta joka vaikeuttaa onko hallitus aktiivinen esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden direktiivin suhteen käsittääkseni tässäkin salissa on ihmisiä jotka sitä vastustivat mutta se kuitenkin on yksi väline jolla pyritään turvaamaan se että työehdot ovat samat kaikille maassa työskenteleville entä mitä voisivat olla ne sanktiot koska liian usein on niin että työvoimaa käytetään väärin mutta se hyöty on suurempi kuin ne sanktiot jotka siitä seuraavat ja kolmas asia panostetaanhan työsuojeluun riittävästi

äärimmäisen tärkeään asiaan lähetettyjen työntekijöiden direktiivi on sinänsä hyväksytty mutta siihen liittyy vielä monenlaisia tulkinnallisia epäselvyyksiä jotka täytyy ehdottomasti ratkaista sillä tavoin että että se on työntekijän suojelun

joita muun muassa edustaja halla aho aikanaan vastusti työsuojelu on äärimmäisen tärkeä asia ja siihen luonnollisestikin panostamme mutta juuri tätä valvontaa jota eri liitot ovat pystyneet harjoittamaan täytyy kannattaa ja lisäksi nostaa keskustelu siitä olisiko joukkokanneoikeudelle vihdoinkin sijaa ylipäätään kun ajatellaan maahanmuuttoa ja siihen liittyviä kysymyksiä suhtautuminen siihen jakautuu kahteen ihmisryhmään on katsastusmiehiä ja on korjausmiehiä katsastusmiehet kyllä löytävät kaikki ongelmat mutta korjausmiehet pyrkivät ratkaisemaan ne

rouva puhemies toivoisin kyllä että perussuomalaiset eläytyisivät tässä suomalaisen yrittäjän asemaan siis sen suomalaisen metallialan perheyrittäjän asemaan joka ei yrityksistä huolimatta vaikka haluaisi työllistää suomalaisia osaajia saa yhtään hakemuksia vaan joutuu hakemaan sitä työvoimaa sitten ulkomailta näin on tapahtunut tilanteessa jossa alueella on paljon ammatillista koulutusta tarjolla jossa alueella on kortistossa paljon sen alan siitä huolimatta ei tule yhtään työhakemuksia totta kai voi olla näin että nämä osaajat jotka ovat sillä alueella työttöminä eivät ole välttämättä työkykyisiä vaikka ovatkin siellä te toimiston listoilla kysyisinkin hallitukselta mitä voimme tehdä sen eteen että aidosti ne ihmiset jotka eivät ole työkykyisiä pääsisivät oikeiden palvelujen piiriin ja saisivat sitä tukea kenties pääsisivät kuntouttavaan työtoimintaan nykyistä paremmin
arvoisa puhemies meillä on monenlaisia toimia joilla pyrimme lisäämään osatyökykyisten osallistumista työelämään palkkatuki on yksi käytännön tapa auttaa sekä osatyökykyisiä että heitä jotka kokevat ikäsyrjintää mukaan työelämään on todella sydäntäsärkevää että saan päivittäin viestejä yli viisikymmentäviisi vuotiailta työnhakijoilta joiden kokemusta ja osaamista ei arvosteta he eivät pääse edes haastatteluihin lisäksi olemme valmistelemassa ja käynnistäneetkin jo työkykyohjelman yhdessä sosiaali ja terveysministeriön kanssa myöskin varmistamme sen että ihmisten työkyky tulee paremmin huomioon otetuksi te toimistoissa on lisätty sen joukon määrää jotka ovat työhön valmentavia ja työhön auttavia asiantuntijoita niin että myöskin yrityksiä autetaan vastaanottamaan ihmisiä jotka ovat osatyökykyisiä tai vammaisia sillä te te kirjaimet tarkoittavat sitä että olemme sekä työnhakijoiden että työnantajien apuna

arvoisa rouva puhemies tämän päivän suomessa tilanne on se että jos meillä olisi ollut työperäistä maahanmuuttoa niin meillä jäisi moni vanhus hoitamatta meillä jäisi puutarhataloudessa monet työt tekemättä joukkoliikenteessä autot ajamatta turun telakalla laivat rakentamatta ja niin edelleen minusta on väärin sotkea termejä keskenään maahanmuutto pitää sisällään sekä työperäisen maahanmuuton että turvapaikkapolitiikan ja näitä ei saa sotkea keskenään mutta mitä tulee turvapaikkapolitiikkaan ja työlupiin niin haluaisin kysyä sisäministeri ohisalolta kun pääministeri on aikaisemmin väläytellyt sitä mahdollisuutta että kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut voi saada työluvan ja tekin olette pohtinut sen tapaista niin ei kai näin vain olla tekemässä ei kai tämä ole valmistelussa nimittäin se murentaisi uskottavuuden meidän turvapaikkapolitiikalta jos pitkän oikeusprosessin päätteeksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut voisi saada työluvan se ei ole oikein eikä niin pidä tehdä

epäilemättä ministeri ohisalo vastaa omalta osaltaan mutta haluan todeta arvoisa puhemies juuri tämän saman että että on tärkeää erottaa työntekijöiden maahanmuutto ja humanitaarinen maahanmuutto juuri sen tähden hallitusohjelmassa on sovittu että työntekijöiden maahanmuutto siirtyy sisäministeriöltä työ ja elinkeinoministeriölle niin että tämä koko ketju jossa ulkomailla esitetään ja haetaan työvoimaa tarpeen mukaan sen harkinnan mukaan mitä suomessa tehdään myöskin työlupaprosessiin ja työpaikoille asti olisi mahdollisimman sujuva se lupaus se lupaus että neljä kuukautta joka on tällä hetkellä voimassa työlupien käsittelyssä kutistuisi yhteen kuukauteen on erittäin kunnianhimoinen lupaus ja siitä haluamme pitää kiinni jotta suomessa riittää osaajia ja ja asiantuntijoita jatkossakin nyt valitettavasti meillä on migrissä sellainen pullonkaula että työlupaa saattaa joutua odottamaan pitkälti toista vuotta ja tämä on tilanne jonka haluamme korjata mahdollisimman nopeasti

arvon puhemies kiitokset edustaja orvolle kysymyksestä entisenä sisäministerinä epäilemättä tiedät sen että eurooppalaiset sisäministerit yhdessä käyvät niitä keskusteluja joissa pohditaan myös laillisia reittejä eurooppaan eli se että ihmiset riskeeraavat henkensä päästäkseen tänne paikoin kyseessä ovat turvapaikkaprosessit mutta meidän on yhdessä mietittävä miten työn saaminen työluvan saaminen tässäkin yhteiskunnassa on helpompaa tämä hallitus on budjetissaan panostanut ulkoministeriön työ ja ja elinkeinoministeriön ja sisäministeriön resursseihin jotta ne ihmiset jotka täällä ovat ovat saaneet työtä mahdollisesti oppineet kielen löytäneet perheen ystäviä voivat täällä jatkaa sitä työntekoa eilisessä salikeskustelussa sisäministeriön budjetista nousi erittäin hyviä kommentteja siitä emmekö todella halua että suomen työllisyysaste nousee ihan jokainen joka täällä töitä tekee on tärkeä työntekijä meille hallitusohjelmassa on kirjaus jonka mukaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille etsimme keinoja saada oleskelulupa työn on hallitusohjelmakirjaus ja siihen olemme yhdessä sitoutuneet

arvoisa puhemies edelliseen huomautus että viime hallituskauden loppupuolella nimenomaan kokoomus sisäministeriensä johdolla ajoi tätä samaa politiikkaa jonka hallitus nyt vie loppuun voitte googlata asiasta uutisia löytyy hyvin helposti

asia koskee myös niin sanottuja erityisasiantuntijoita eli esimerkiksi intialaisia koodareita sakn avin ja rikosuhripäivystyksen edustajat sanoivat aamulla radiossa pelkäävänsä varjoyhteiskunnan syntymistä perussuomalaiset ovat puhuneet tästä kauan me olemme erittäin yrittäjämyönteinen puolue kuten äsken gallupissakin todettiin huomauttaisin että kustannukset joita halpatyömaahanmuuton käyttäminen aiheuttaa kasautuvat myös yrittäjille kaikille veronmaksajille on julkisen talouden ja kaikkien suomalaisten etu että työmarkkinoilla maksetaan kelvollisia palkkoja joilla tulee toimeen ilman sosiaaliturvaa sekä noudatetaan työehtoja mitä hallitus aikoo tehdä palauttaakseen työmarkkinoillemme turvalliset ja vakaat olot

arvoisa puhemies olen kyllä jo vastannut tähän kysymykseen ja olen edelleen vähän ihmeissäni onko todella näin että silloin kun perussuomalaiset olivat hallituksessa tällaista ilmiötä ulkomaalaisten alipalkkausta ei ilmennyt suomessa nyt on tosiasia näin että että alipalkkauksen kielto kuten juuri tässä äsken kuvasin on sellainen matalan kynnyksen tapa lähestyä sellaisia sellaisia ongelmia joita on ilmennyt esimerkiksi nepalilaisten kokkien riistossa he olivat olleet yhteydessä rikosuhripäivystyksen ihmiskaupan uhrien auttamistyöhön mutta on ilmiselvää että poliisien resurssit näissä räikeimmissä tapauksissa eivät ole riittäviä työministeriön edustajat ovat tavanneet heitä sekä heidän suomalaista avustajaansa ja epäkohdat ovat vielä vahvistuneet

alipalkkauksen kriminalisointi on valmistelussa ja se tuodaan hallituksen esityksenä eduskuntaan mahdollisimman nopeasti uskon että se saa koko tämän salin lämpimän kannatuksen

ongelmiin niillä kaikilla alueilla ja aloilla joiden kasvun ja investointien esteenä jo on se että osaajia ei ole saatavilla huolehdimme siitä että että kaikkialla suomessa on entistä paremmin tarjolla sellaista koulutusta joka entistä nopeammin reagoi yritysten kasvaviin tarpeisiin se on meidän tärkeä tehtävämme ja tähän olemme valmiit panostamaan aivan kunnolliset resurssit välittömästi

arvoisa puhemies tämä nyt on sekä sosiaalidemokraateilla että keskustalla ollut lempipuheenaihe tämä lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi ja sen muutos vuonna kaksituhattakahdeksantoista tämä direktiivin muutos ei aiheuttanut lainsäädännöllisiä muutoksia suomessa jossa tätä asiaa säädellään kansallisella lainsäädännöllä sekä hallituspuolueet että kokoomus kauhistelevat työvoimapulaa ja osaajien tarvetta tämä on täysin absurdia keskustelua tilanteessa jossa suomessa ensinnäkin on satojatuhansia työttömiä ja toiseksi me olemme osa puolen miljardin asukkaan eu ja eta aluetta onko oikeasti niin että kaikki suomen tarvitsemat erityisosaajat ovat nigeriassa tai bangladeshissa puolen miljardin asukkaan eu ja eta alueelta ei löydy tänne työvoimaa aivan kummallinen ongelma ministeri harakka joitakin ulkomaisen työvoiman väärinkäyttöön liittyviä asioita voidaan kontrolloida valvonnalla mutta kaikkia ei voida esimerkiksi ei niitä tapauksia joissa täällä oleva ulkomaalaistaustainen yrittäjä tuo sukulaisensa omaan firmaansa töihin ja maksaa hänelle nimellisesti kyllä palkkaa mutta työntekijä maksaa osan siitä käteisellä työnantajalle takaisin

tässä ei ollut edes näön vuoksi mitään kysymystä

tämä hallitus on ensimmäisenä puuttumassa tähän alipalkkaukseen ja luulisi että se on juuri se keino jolla kuvaamanne kaltaiset epäkohdat saadaan saadaan hoidettua jos teille tällainen ratkaisu ei kelpaa vaan haluatte mieluummin ylläpitää sellaisia olosuhteita jotka tuovat teille mahdollisesti lisää kannatusta niin se on teidän häpeänne

arvoisa rouva puhemies ministeri harakka kysyn teiltä mainitsitte tässä hetki sitten alipalkkauksen kriminalisoinnin niin varmaan jossain vaiheessa kerrotte mikä on se raja minkä alle kriminalisoidaan en pidätä hengitystä sitä odottaessa arvoisa ministeri ohisalo te siis kerrotte kirkkailla silmillä suomen kansalle että suomi näyttää esimerkkiä maailmalle kannustamalla rikollisten palkkaamista työmarkkinoillemme onko näin

arvoisa puhemies ei ole näin

yhtä lyhyt vastaus siihen mikä on alipalkkauksen raja se on voimassa oleva työehtosopimus jota suomessa tulee noudattaa

arvoisa puhemies työvoimapulalla on peloteltu ainakin viimeiset kolmekymmentä vuotta sen varjolla suomeen halutaan halvempaa työvoimaa vaikka koko eun työvoimareservi on käytössä sekään ei teille riitä työmarkkinat eivät toimi jos yli puolen miljoonan suomalaisen työnhakijan keskuudesta ei löydetä tekijää jos ulkomaalaiset syrjäyttävät samat taidot omaavat suomalaiset on työllisyyspolitiikka epäonnistunutta mikäli suomalaisilla ei ole tarvittavia taitoja on koulutuspolitiikka epäonnistunutta on puututtava ongelmiin joiden vuoksi suomalaiset eivät työllisty aloille joille tarvitaan työvoimaa työnteon on oltava suomalaisille kannattavaa ja houkuttelevaa arvoisa puhemies miten hallitus aikoo aidosti puuttua suomalaisten työllistymisen esteisiin ja parantaa kotimaisen työvoiman saatavuutta

arvoisa puhemies suomessa on pulaa osaavasta työvoimasta tämä on tosiasia suomen työnvälityksen yli satavuotisen tilastoinnin historiassa ei ole koskaan ollut niin paljon avoimia työpaikkoja kuin on tällä hetkellä samaan aikaan tavoitteena nostaa työllisyyttä ja meillä on kuitenkin työttömyyttä suomessa tämä on sellainen niin sanottu kohtaanto ongelma tämä on sellainen epäsuhta ja ristiriitainen tilanne joka pitää pystyä ratkaisemaan ja meillä ei tästä ole paljonkaan kokemusta kuvailin tässä juuri niitä tärkeimpiä tapoja joilla pyrimme ministeri anderssonin kanssa nopeasti saamaan liikkeelle sellaista koulutusta joka vastaisi niillä aloilla ja alueilla siihen

arvoisa puhemies kuten kollega harakka tässä on tuonut esille suomalaisen työmarkkinoiden ristiriitaisuuksia tällä hetkellä on tosiaan se että meillä on samanaikaisesti ennätyksellinen määrä avoimena olevia työpaikkoja osaajapulaa ja samanaikaisesti liian korkea työttömyys

suomessa tilanne jossa osaamisvaatimukset työelämässä kasvavat se näkyy alalla kuin alalla ammatissa kuin ammatissa ja samanaikaisesti suomalaisten koulutustason nousu on pysähtynyt ja tällä hetkellä näyttää siltä että seitsemänkymmentä luvun loppupuolella syntyneet ovat jäämässä tämän maan koulutetuimmaksi sukupolveksi siksi tämä hallitus tekee mittavia panostuksia koulutukseen niin ammatilliseen koulutukseen kuin perusopetuksen puolelle mutta myöskin niitä panostuksia joilla voidaan huolehtia siitä että me pystymme nykyistä paremmin vastaamaan siihen osaajapulaan mitä suomalaisissa yrityksissä on nopeilla toimilla täydennys ja muuntokoulutukseen sekä isolla jatkuvan oppimisen uudistuksella jolla on tarkoitus huolehtia kaikkien työntekijöiden nykyistä paremmista mahdollisuuksista päivittää omaa

rouva puhemies

epäilyksiä luottamisesta hallitukseen niin toivoisin että voisitte luottaa yrittäjiin jotka tämän asian parissa ovat ja jatkuvasti miettivät sitä kuinka he voisivat saada työvoimaa juuri julkaistun yritysbarometrin mukaan yksi suurimmista ongelmista on nimenomaan työvoiman saatavuus ja siksi tästä asiasta on syytä käydä keskustelua sen suhteen kuinka voimme helpottaa paitsi kotimaisen työvoiman kohtaanto ongelmaa myös sitä että asiantuntijoita saadaan tähän maahan nopeasti rekryttyä tämä sama kysymys on ollut esillä myös aikaisempina vaalikausina ja totta kai meidän kannattaa saada ne huippuspesialistit suomeen eikä jonnekin muualle mutta samalla lailla on tärkeää että yritykset ympäri tämän maan saavat työvoimaa tällä hetkellä he eivät saa vai toivovatko perussuomalaiset että nämä firmat lähtevät jonnekin muualle toivottavasti eivät me kaikki olemme huolissamme kotimaisesta työllisyydestä ja siksi on tärkeää että ihmiset voivat työllistyä nimenomaan tähän maahan

puhemies tässä ministeri harakka äsken kertoi aivan oikein sen faktan että työvoimapula on tosiasia samalla hän itse asiassa todisti myös sen faktan että rinteen hallituksen kysyntäelvytys ei työttömyyttä ja työllisyysastetta hoida vaan tarvitaan rakenteellisia työttömyyden tasoa laskevia toimia ennen kaikkea ja sen lisäksi toki mahdollisuutta myös työvoimapula aloille palkata asiallisesti töihin tulevia ulkomailta

ministeri ohisalo lyhyesti totesitte että olette jotenkin nyt etsimässä uutta keinoa kielteisen päätöksen saaneiden siis laittomasti suomessa vielä oleskelevien työlupien sujuvoittamiseksi kun tiedämme nykyisen ulkomaalaislain rakenteen niin tarkoittaako tämä sitä että työlupia voisi saada ilman voimassa olevaa passia vai millä tavalla aiotte nyt raottaa se olisi mielestäni kyllä aika vaarallinen esitys että ilman asiallista henkilön taustojen selvittämistä tietenkin pitää lisäksi selvittää aina työehtosopimuksen taso ja työnantajan taustat kuten kaikissa työluvissa mitä oikeastaan tarkoitatte tällä että nykylainsäädäntöä muutettaisiin näiden kielteisen päätöksen saaneiden osalta oletteko oikeasti tekemässä tällaisen esityksen

arvon puhemies kiitos edustaja mykkäselle kysymyksestä kuten sanoin hallitusohjelmasta tällainen kirjaus löytyy hallitus yhdessä selvittää mitkä ne mahdollisuudet ovat usein kyse on nimenomaan siitä että matkustusasiakirja näiltä ihmisiltä puuttuu ja nyt mietimme millaisia keinoja siihen löydämme muukalaispassista käydään keskusteluja toki ylipäätään kyse on siitä että kuten tässä on moneen kertaan sanottu suomi tarvitsee lisää työntekijöitä syntyvyys laskee väestö ikääntyy me tarvitsemme veronmaksajia jos nämä ihmiset ovat saaneet työpaikan tässä yhteiskunnassa mikä ei ole kovin helppoa aina ja jos he ovat oppineet kieltä

puhemies itsekin kiinnitin huomiota siihen että te ministeri ohisalo kerroitte että hallitus tällaista valmistelisi että kielteisen turvapaikan saaneet voisivat ikään kuin saada toisen kaistan oleskeluluvan saamiseksi itse asiassa tämähän on tälläkin hetkellä mahdollista että henkilö voi hakea sitten työperäistä oleskelulupaa mutta jäin miettimään mikä on nyt sitten tämä uusi kaista ja millä tavalla te huolehditte siitä että kuitenkin nämä kaksi maahanmuuton osa aluetta pysyvät toisistaan erillisinä niin kuin täällä toisaalta hallitus on on vakuuttanut eli millä tavalla te varmistatte sen että tämä turvapaikkaprosessi jossa päätetään saako tämä henkilö oleskelulupaa vai ei ei turhennu tämän kakkoskaistan takia

puhemies kiitokset edustaja räsäselle kysymyksestä tässä salissa on useaan otteeseen todettu se hallitusohjelman yhteinen linjaus että ylipäätään tämä koko turvapaikkapolitiikka täytyy laittaa niin kuntoon että ei tule sitä tarvetta sille että ihmiset uudestaan ja uudestaan hakevat turvapaikkaa koska jossain käsittelyvaiheessa

seuraava kysymys edustaja kanerva
arvoisa puhemies tilanne syyriassa on poikkeuksellisen vakava mutta ei vain syyriassa vaan se heijastuu välittömästi koko euroopankin alueelle unhcrn mukaan kyseessä on meidän aikamme suurin humanitäärinen ja pakolaiskriisi turkin sotilaallisen voiman käyttö luonnollisesti dramaattisesti pahentaa tätä riskiä sen kaikki osaamme nähdä lainaan erdogania avaamme ovet ja lähetämme teille kolme pilkku kuusi miljoonaa pakolaista tiedämme ykn ja eun ulkoasianneuvoston mahdollisuudet mutta tiedämme samalla että suomi euroopan unionin puheenjohtajamaana ei luonnollisesti voi vain seurata katsomosta miten muut tässä asiassa tulevat on pyrittävä estämään kriisin muuttuminen katastrofiksi tässä mielessä kysyn teiltä herra ministeri haavisto millä keinoin me tai suomi eun puheenjohtajamaana kantaa tässä nyt vastuunsa ja pyrkii vaikuttamaan erdoganiin tavalla joka estäisi tämän katastrofin leviämisen historiallisen suuren ja hallitsemattoman pakolaistilanteen ja humanitäärisen kriisin puhkeamiseksi ja ryöpsähtämiseksi koko euroopan alueelle historiallisella tavalla

arvoisa puhemies kiitos edustaja kanervalle erittäin ajankohtaisesta kysymyksestä eilen kun tulivat uutiset turkin sotatoimien laajentumisesta pohjois syyriassa tai koillis syyriassa suomi reagoi myös tähän välittömästi tuomitsimme väkivallan käytön tuomitsimme sotatoimien laajentamisen samoin teki euroopan unionin komission puheenjohtaja juncker ja illan aikana saimme myöskin eun yhteisen kannan korkean edustajan mogherinin suulla lausuttiin koko eun yhteinen kanta tähän tilanteeseen olette oikeassa siinä että turkki on tehnyt valtavan työn syyrian pakolaisten asuttamiseksi omalla maaperällään ihmistä on siellä mutta ne toimet joita nyt suunnitellaan eli tällaisen vyöhykkeen raivaaminen josta josta työnnettäisiin sitten kurdeja pois eivät ole hyväksyttäviä se aiheuttaa uutta pakolaisuutta kansainväliset järjestöt pelkäävät että noin satatuhatta ihmistä lähtee liikkeelle ja tästäkin seuraukset voivat olla katastrofaaliset

me tiedämme ulkoministerin kertomalla tavalla tämän pakolaiskriisin aiheuttaman riskin mikä on kaikkinensa edessämme se on vakava kysymys luonnollisesti sillä vuosikymmenen puolivälissä ollut pakolaiskriisi ei saa toistua sen me jokainen aistimme ja ymmärrämme sisäisesti yhteinen turvapaikkajärjestelmä olisi luonnollisesti pätevin lääke lähestyä tätä kysymystä mutta sellaista ei toistaiseksi ole saatu valitettavasti aikaan ministeri ohisalo toivottavasti ei maltalla tämmöisessä keskustelussa annettu jo ymmärtää erdoganille ja kaiken maailman ihmissalakuljettajille että kyettäisiin pääsemään eteenpäin tavalla jossa meillä olisi mekanismi jossa

taakanjako toteutettaisiin ilman vakavaa turvapaikkatarpeen arviointia jos näin meneteltäisiin viesti olisi euroopalle kohtalokas mitkä ovat teidän perusteenne nyt seuraavassa vaiheessa johtaa euroopan unionin maiden tätä asiaa koskevaa ratkaisuneuvottelua

arvon puhemies kiitokset edustaja kanervalle kysymyksestä kuten aiemmin todettu suomen eu puheenjohtajuuskaudella suomi nimenomaan edistää tätä yhteistä turvapaikkapolitiikkaa yhteisten ratkaisujen löytymistä tilanne on ollut erittäin pitkään erittäin vaikea ja jumissa yhteistä ymmärrystä on ollut vaikea löytää tässä nyt neljä jäsenvaltiota pääsi maltalla yhteisymmärrykseen keskisen välimeren reitin tilanteesta nyt puhumme kuitenkin siitä että nyt jo kreikassa ja kyproksella näemme turkin toimet siinä miten heidän pakolais ja on kehittynyt eli itsessään keskisen välimeren reitti alkaa pikkuhiljaa tuntua aika pieneltä kysymykseltä verrattuna siihen mitä tapahtuu itäisellä tästä ovat eurooppalaiset sisäministerit yhdessä kolme ja puoli tuntia viimeksi tiistaina keskustelleet lounaskeskustelussa on nimenomaan tunnustettava se että yksikään jäsenvaltio tässä ei voi toimia yksin jos suomi jäisi samanlaiseen paineeseen kuin tällä hetkellä on vaikka me tekisimme toivottavasti myös me saisimme muita jäsenvaltioita mukaan tukemaan meitä tämän takia me tarvitsemme eurooppalaista solidaarisuutta sitä suomi puheenjohtajamaana jäsenvaltioiden välille hakee

arvoisa puhemies tässä mielenkiinnolla kuuntelin ministeri ohisalon vastausta liittyen siihen minkälaista uutta mekanismia suunnitellaan nythän arvatenkin syntyy painetta myöskin itäisen reitin osalta eli kreikka lesboksen saari turkki välillä miettiä sitä kysymystä jos turkki todella avaa portteja on jo niitä raottanut se näkyy jo nyt tulijamäärissä itsekin lesboksen saarella kävin aikanaan ja tilanne on nyt sitä huonompi jos tämän teidän vastauksenne loogisesti jatkaa johdannosta johtopäätökseksi niin tarkoitatteko sitä kun sanoitte että solidaarisuutta tarvitaan että myös lesboksen saaren ja kreikan saariston osalta suomen hallitus olisi kätilöimässä ratkaisua jossa jaetaan turvapaikanhakijoita ympäri eurooppaa kenties vapaaehtoisten maiden pohjalla tai ei mutta että tämä olisi se ratkaisumalli pysyvää ratkaisuahan te ette millään ehdi tänä syksynä saada aikaiseksi tässä paineessa mutta onko tämä todella suomen linja että me haluamme edistää ratkaisuja joilla annetaan se signaali kuten edustaja kanerva totesi erdoganille ja salakuljettajille että kyllä me jaamme heidät eteenpäin jos päästätte heidät tulemaan

arvon puhemies kiitokset edustaja mykkäselle kyse on siitä että kukaan ei saa välimereen hukkua kyse on ihmisoikeuksista voin esittää teille sitten kysymyksen että pitääkö teidän mielestänne välimereen hukuttaa ihmisiä kysymys on siitä kuten edustaja mykkänen myös hyvin entisenä sisäministerinä tiedätte että turvapaikkajärjestelmä eurooppalaisittain ja lainsäädäntöhankkeet ovat olleet pitkään jumissa suomen eu puheenjohtajuuskaudella tarkoituksena on etsiä luottamusta jäsenvaltioiden välille

kyprosta ja kreikkaa yksin sen paineen kanssa suomella on pitkä eun ulkoraja myös meitä pitää kiinnostaa se jotta jos rajalla tapahtuu emme jää asiassa yksin
arvoisa rouva puhemies toden totta meitä pitää kiinnostaa se millaisia ratkaisuja euroopan unionissa haetaan ja on aivan selvää tietenkin ettei ketään nyt mereen jätetä hukkumaan mutta eihän tässä ole kyse nyt siitä vaan siitä että euroopan pitää pystyä saamaan nopeasti aikaan koska nyt alkaa olla kiire me näemme edessämme potentiaalisesti valtavan pakolaiskriisin ainekset ja vuoden viisitoista tapahtumat pääsevät toistumaan jos meillä ei ole tehokasta kunnon rajavalvontaa nopeaa tehokasta nopeaa tehokasta tutkintaa turvapaikan tarvitsijoille ja tehokasta palautuspolitiikkaa nämä kaikki tarvitaan niitä ei ollut

nähtiin se miten ihmiset kävelivät euroopan läpi hakemaan turvaa eri puolilta eurooppaa siksi sen ulkorajavalvonnan pitää olla kunnossa
vältetään välihuutoja tällaisena suoranaisena huutona jotta kuulemme edustajien kysymykset

puhemies kiitokset edustaja orvolle huomioista ehkä kysymyksistä kuten tiedätte eurooppalaisista virastoista frontex ulkorajavalvontaan keskittyvä virasto on eräs parhaiten resursoiduista virastoista suhteessa myös europoliin eurojustiin moneen muuhun eli kyllä jäsenvaltiot ovat yhdessä tehneet töitä sen eteen että eurooppalaisia ulkorajoja valvotaan yhtä aikaa toki myös tämä hallitus on tehnyt töitä sen eteen että tulevan

edustaja hopsu
arvoisa puhemies maailma katsoo nyt sivusta kun turkki ryhtyy hyökkäyssotaan tavoitteenaan hajottaa kurdienemmistöistä aluetta hallitsevat syyrian demokraattisten voimien joukot suomen johto ja eun johto ovat tuominneet turkin toimet turkin sotatoimet aiheuttavat väistämättä humanitäärisen katastrofin ja vaarantavat lukuisia ihmishenkiä alueella isis terrorijärjestön vastaisessa taistelussa yli kymmenentuhatta perheenjäsentä menettäneet kurdit joutuvat nyt turkin yksipuolisen hyökkäyssodan uhreiksi vaarana ovat isis terrorijärjestön uusi nousu sanoinkuvaamaton inhimillinen hätä ja lukuisten sivullisten pako sotatoimialueelta

arvoisa puhemies kiitos kysymyksestä tietysti ensiksi pitää todeta se että konfliktitilanteissa pitää aina noudattaa kansainvälistä oikeutta kaikkien osapuolten on nyt tärkeä varmistaa siviilien suojelu ja se että humanitääristä apua voidaan toimittaa kaikkialle syyriaan esteettömästi turvallisesti ja kestävällä tavalla syyrian humanitääriset tarpeet ovat valtavat kuten täällä on jo aikaisemmin todettu kyseessä on maailman laajin humanitäärinen kriisi syyria on suomen suurin humanitäärisen avun kohde tänäkin vuonna apumme on yhteensä kymmenen neljä miljoonaa euroa tämän lisäksi euroopan unioni tekee mittavaa työtä kansalaisjärjestöt tekevät erittäin arvokasta työtä tälläkin hetkellä ja yhdistyneet kansakunnat yk tekee omaa toimintaansa eli kansainvälinen yhteistyö on tässäkin merkittävässä roolissa
edustaja arhinmäki
arvoisa rouva puhemies tämä kriisi eskaloitui siitä kun yhdysvaltain presidentti donald trump tavallaan antoi turkille oikeuden hyökätä syyriaan yksi maa antaa toiselle maalle oikeuden hyökätä kolmanteen maahan täysin kansainvälisten periaatteiden vastaista kurdit ovat olleet sekä pohjois irakissa että pohjois syyriassa vahvin voima kukistettaessa kukistettaessa

stoltenberg on ymmärtänyt turkkia turkin presidentti erdogan on ryhtynyt uhkailemaan euta uhkailun alla ei pidä taipua hallitus on aivan oikein nyt ilmoittanut että asevientilupia ei ei enää anneta ja myös tutkitaan jo myönnettyjen perumista kysyisinkin puolustusministeri kaikkoselta missä vaiheessa on näiden jo myönnettyjen lupien peruminen onko niitä tulossa

arvoisa puhemies nämä puolustustarvikevientiluvat perustuvat aina ulko ja turvallisuuspoliittiseen kokonaisharkintaan ja tuo pohjatyö tehdään ulkoministeriössä merkittävämmät lupapäätökset tekee sitten valtioneuvosto niitä on viime vuosien aikana tehty turkkiin tämän ja edellisen hallituksen ja ja muistaakseni sitäkin hallituksen toimesta jonkun jonkun verran reaktiona turkin toimiin linjasin ja koko hallitus linjasi että uusia asevientilupia turkkiin ei myönnetä noitten vanhojen aiemmin myönnettyjen lupien osalta tilannetta selvitetään se vie oman aikansa ja aivan yksinkertaista se ei ole on syytä seurata myös muitten eu maitten tilannetta tässä asiassa edustaja biaudet

turkin sotilasoperaatio kurdijoukkoja vastaan alkoi keskiviikkona pohjois syyriassa kuten tällä on sanottu tuhannet siviilit joutuvat pakenemaan hyökkäyksen alta siviiliuhreja on jo raportoitu on hyvin valitettavaa ja hämmentävää että yhdysvallat nopealla vetäytymisellään mahdollisti tämän surullisen sotaoperaation kurdit jotka pitkään ovat saaneet kärsiä levottomuuksista alueella ovat taas hyvin ahtaalla ja näyttää siltä että turkin presidentti erdoganin päämääränä on saada pohjois syyrian autonominen kurdialue tuhottua oli hyvä että suomen hallitus reagoi tilanteeseen ja että suomi ei vie aseita nyt turkkiin mutta muutamat kymmenet yhdysvaltalaiset sotilaat kysymys tulee tässä estivät turkin hyökkäyksen pohjois syyrian kurdialueelle miten suomi voi edistää sitä että eu ottaa suuremman roolin tässä tilanteessa kuka kantaa vastuuta kun yhdysvallat pettää

ovat olleet aivan olennainen osa tässä isisin vastaisessa rintamassa ja tuntuu hyvin pahalta että he itse ovat nyt sitten tulen tulen alla ja hyökkäyksen alla tällaisessa tilanteessa tuntuu hyvin epäsolidaariselta he joutuvat ehkä etsimään apua sitten syyrian syyrian suunnasta assadilta tai muilta tässä tilanteessa tässä voi tulla hyvin uudenlaisia koalitioita eu ministerit tosiaan tapaavat maanantaina silloin turkki asia syyria asia on siellä asialistalla toivotaan sieltä eun yhteisiä toimenpiteitä ja yhteisiä kantoja tällä hetkellä on pyritty vetoamaan kansallisiin järjestöihin jotka toimivat alueella että he suuntaisivat nyt apunsa niille kurdeille jotka joutuvat jättämään nyt kotikaupunkinsa ja ja talonsa arvion mukaan noin satatuhatta henkeä saattaa olla pahimmillaan liikkeessä tältä kolmenkymmenen kilometrin sektorilta jota nyt

arvoisa rouva puhemies meidän täytyy antaa selkeä viesti kurdeille että emme hyväksy sitä että nytten kun olette saaneet aikaiseksi vakauden alueelle ja ja kukistettua isisin pohjois syyriassa antaisimme turkin tuhota teidät saati militarisoida asuinalueet tämän viestin pitää olla selkeä suomelta ja eulta lisäksi meidän täytyisi tehdä selväksi myös se ettei erdogan voi uhata euta lähettämällä miljoonia pakolaisia eurooppaan ilman seuraamuksia meillä on keinomme en minä tässä mitään kauppasotaa veikkaa mutta niinhän yhdysvallat on itsekin pakotteita jo ruvennut luettelemaan eräille henkilöille siellä jos eivät he muuta linjaansa kysyisinkin arvoisalta hallitukselta ennen kaikkea pääministerin sijaiselta kulmunilta nyt kun tällä viikolla on keskusteltu siitä miten me varaudumme tulevaan pakolaiskriisiin itse asiassa koko viime loppukausi keskusteltiin siitä niin mitä kansallisia toimia voimme tehdä esimerkiksi sisäisten rajatarkastuksien aikaansaamiseksi euroopan unionissa ja myös suomessa että tänne saakka ei tule sitä pakolaiskriisiä jos se lähtee aluilleen turkista eurooppaan

arvoisa rouva puhemies pääministerin sijaisena voin vastata koko hallituksen puolesta ja jatkaa siitä mitä myös sisäministeri totesi se tilanne mikä nähtiin silloin vuonna viisitoista on tietenkin johtanut siihen että eurooppalaisia mekanismeja on pyritty vahvistamaan ja mitä silloin saatiin aikaiseksi vaikkapa järjestelykeskuksien suhteen hotspotien suhteen on pyritty jatkamaan ja sitä mikä liittyy vaikkapa frontexin rahoitukseen jota on lisätty ja samalla lailla myös kansallisesti on annettu lisäresursseja niille toimielimille että pystytään tähän tilanteeseen vastaamaan mutta sitten tämä tilanne joka on tällä viikolla eskaloitunut turkin hyökkäyksen seurauksena on tietenkin erittäin vakava ja siitä tulevat ulkoasiainministerit keskustelemaan ensi maanantaina on tietenkin suomen ja euroopan etu että me pystyisimme minimoimaan sen eskaloitumisen entistä laajemmaksi meille on tietenkin tärkeää että pystymme löytämään eurooppalaisen ratkaisun jolla ulkorajat pitävät

arvoisa puhemies sdf siis kurdien johtama sdf on ilmoittanut että he eivät kykene pitämään kontrollia al holin leirin olosuhteita koskien miettikääpä arvoisa ministeri ohisalo miksei myöskin ministeri haavisto nyt ei ehkä enää ole ikään kuin itsestäänselvyyksien esittämisen vaihe nyt pitää päästä myöskin konkreettisiin toimenpiteisiin kiinni arvoisa ministeri ohisalo minä pyytäisin uudestaan teitä nyt kertomaan niin että vastaisitte kysymykseen mikä on se perustelu millä perusteilla suomi haluaa tästä taakanjakopolitiikasta päästä eteenpäin me emme voi vain kuunnella mitä muut sanovat vaan puheenjohtajamaan velvollisuus on myöskin linjata näitä asioita ja uskon että te vahvana ministerinä kykenette tämän myöskin tekemään kertokaa myös eduskunnalle pliis

arvon puhemies edustaja kanerva nyt jäi ehkä hieman epäselväksi että viittasitte yhtäältä al holiin ja toisaalta viittasitte eurooppalaisiin yhteisiin ratkaisuihin on varmasti juuri niin kuin sanoitte ja kuten me olemme myös pitkään sanoneet tällainen leiri tuskin ikuisesti kasassa pysyy

tästä eurooppalaisesta yhteisestä turvapaikkapolitiikasta laajemmin kuten olen aiemmin täällä maininnut kun olen tavannut uusia tulevia komissaareja he aikovat ottaa omalle prioriteettilistalleen sen yhteisen turvapaikkalainsäädännön uudelleenpaketoimisen sen

seuraava kysymys edustaja essayah arvoisa rouva

koskettavat tuhansia suomalaisia omaisineen onkin harmillista että tälle keskustelulle ei tällä kyselytunnilla löytynyt aikaisempaa aikaa siksi haluankin kysyä ihan lyhyesti vain ministeriltä jotta ehkä kerkiämme vastauksenkin kuulla

matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuutta perusterveydenhuollon tasolla aiotteko olla tukemassa terapiatakuun toteuttamista vai odotammeko edelleenkin näitten palveluitten parantamista sitä myöten kun joskus sote uudistus toteutuu

arvoisa puhemies minusta kysymyksenne loppuosa antoi vastaukselle ihan oikean suunnan ei ole aikaa odottaa rakenteellista uudistusta vaan nyt tehdään myös sisällöllistä uudistusta olen täällä jo aikaisemmin todennut että mielenterveysongelmat ovat vakava yhteiskunnallinen uhka sekä yhteiskunnan

lääkäriin ja on päästävä myöskin hoitoon kaikki eivät tarvitse vain lääkäriä tai yksistään lääkäriä vaan on saatava hoitoa ja tämä tullaan tekemään osana kansallista hoitotakuuta joka tullaan tuomaan voimaan ja terapiatakuu on nimenomaan samassa hengessä tehty kansalaisten aloite joka käsitellään eduskunnassa niin kuin olen todennut olen sitä aikaisemminkin tukenut

kyse on paitsi tahdosta myös rahasta se ymmärrettiin hallitusohjelmaa tehtäessä uskon että asialle löytyy ymmärrystä myös oppositiosta uusi punamultahallitus vahvistaa suomen puolustusta päätöksillä joiden vaikutus ulottuu pitkälle tulevaisuuteen ja joita on aiemmin jo hyvin pohjustettu merivoimien ja ilmavoimien merkittävien hankkeiden vaikutus tulee näkymään tulevien vuosien budjeteissa ensi vuoden osalta puolustusministeriön pääluokassa muutokset aiempaan ovat varsin maltillisia arvoisa puhemies tällä vaalikaudella satsaamme varusmiesten koulutukseen reserviläisten kertausharjoituksiin maa meri ja ilmavoimien kalustoon johtamisjärjestelmiin ja kyberpuolustukseen suurimmat panostukset ovat neljän pohjanmaa luokan aluksen hankkiminen merivoimille sekä hx hanke jonka myötä valitsemme hornet hävittäjille seuraajan molemmille hankkeille tuntuu olevan varsin laaja tuki yli hallitus oppositio rajojen siitä eduskunnalle kiitos alushankinnasta teimme päätöksen muutama viikko sitten yhden pilkku kolmen miljardin euron arvoinen hanke tarkoittaa neljän huippumodernin aluksen rakentamista raumalla uuden pohjanmaa luokan aluksilla on ratkaiseva merkitys merialueidemme puolustamisessa kaksituhattaviisikymmentä luvulle saakka on tärkeää että laivat rakennetaan kotimaassa kyse on puolustuskyvyn ylläpitämisestä ja huoltovarmuudesta mutta myös suomalaisesta työstä ja yrittäjyydestä päätöksemme merkitys rauman seudulle ja laajemminkin on suuri työ ja turvallisuus voivat kulkea myös tällä tavoin käsi kädessä hävittäjähankinnassa yhtenä reunaehtona on teollinen yhteistyö jonka on oltava vähintään kolmekymmentä prosenttia hankkeen arvosta tämä merkitsee osaamista ja työtä suomeen selvää kuitenkin on että ratkaisu tehdään suorituskykyä painottaen ensi vuoden aikana viittä hävittäjävaihtoehtoa testataan ja vertaillaan lopullinen ja sitova tarjouspyyntö lähetetään ensi vuoden syksyllä ja itse valinta tehdään vuonna

hyvät kansanedustajat muutama avainluku vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarvioesitys sisältää puolustusministeriön pääluokan määrärahoja kolmetuhattasataviisikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa pääluokan osuus valtion budjettitalouden menoista on ensi vuonna noin viisi pilkku viisi prosenttia bruttokansantuotteesta noin yksi pilkku kaksikymmentäseitsemän prosenttia etenemme ilkka kanervan johtaman parlamentaarisen työryhmän vuonna kaksituhattaneljätoista viitoittamaa tietä ja teemme puolustusmateriaalin hankintaan pienen tasokorotuksen tämä on jatkoa viime vuodet tehdylle työlle pahimpien materiaalivajeiden paikkaamiseksi tavoitteena on että meillä on joukoillemme nykyaikaiset varusteet sekä riittävät ampumatarvikkeet varaosat ja johtamisjärjestelmät samalla luomme uuden tiedustelulain edellyttämät suorituskyvyt puolustusvoimien henkilökunnan työ ei saa jäädä kalustotarpeiden varjoon päivittäiseen tekemiseen tarvitaan riittävät voimavarat kyse on myös työntekijöidemme jaksamisesta siksi onkin hyvä että pystymme maltillisesti kasvattamaan henkilöstön määrää ensi vuonna suomen puolustus nojaa paitsi reservin laajuuteen myös sen osaamiseen kyse on yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvan mallimme uskottavuudesta ensi vuonna kertausharjoituksissa käyvien reserviläisten määrää nostetaan tuhannellakahdellasadalla reserviläisellä tavoitteena on että kertausharjoitusten määrää tullaan nostamaan hieman myös tulevina vuosina arvoisa puhemies puolustuskyvyn rakentaminen on pitkäjänteistä työtä siksi on hyvä että puolustuspolitiikassa olemme tottuneet hakemaan yhteistä näkemystä ja jatkuvuutta pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen toiminta on suomen etu kaikista tehtävistä pitää selvitä määrärahoilla joita eduskunta osoittaa esitys vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjetiksi antaa puolustusvoimille edellytykset suoriutua näistä tehtävistä arvoisa puhemies tältä pohjalta tältä

arvoisa puhemies mieluisaa kuulla millä tavoin puolustuspolitiikasta vastaava ministeri asiat täällä näkee ja esittelee yhdyn siihen hänen puheensa ydinosaan jonka mukaan suomi tulisi tekemään historiallisen luokan virheen mikäli me tekisimme puolustuspolitiikkaa yhtä lailla kuin ulkopolitiikkaakin hyvin suhdanneherkästi vain yksiä hallitus tai eduskuntakausia ajatellen se on luonut suomelle nyt sen että meillä on vahva yhteinen kansallinen näkemys harjoittamastamme puolustuspolitiikasta se on luonut mahdollisuuden sille että noin puoli vuosikymmentä takaperin tapahtunut turvallisuusympäristömme muutos euroopassa on ollut senkaltainen johon on osattu suomessa reagoida valtioviisaalla tavalla ulkopolitiikan ja puolustuspolitiikan keinoin toivon että ministeri tältä osin tulee tätä hienoa perinnettä jatkamaan ja on tietysti kaikki syy uskoa ja luottaa

arvoisa rouva puhemies on ilahduttavaa nähdä että puolustusmäärärahat on vakiinnutettu ja ja niitä on jopa hieman kasvatettu edellisenkin hallituksen tasoon verrattuna suunta on täysin oikea sillä turvallisuusympäristö niin lähialueella kuin globaalistikin on käynyt yhä epävarmemmaksi yleinen asevelvollisuus on puolustuksemme selkäranka uskottavan puolustuskyvyn ylläpitäminen vaatii reserviläisarmeijan osaamisen jatkuvaa kehittämistä kertausharjoituksissa nämä taas vaativat rautaisen ammattilaisten muodostaman kantahenkilökunnan ministeriön arvio henkilöstön lisätarpeista on noin kuusisataa henkilöä ja on kuitenkin esitetty vain neljäkymmentä htvn lisäystä kysynkin ministeriltä tulisiko tätä henkilöstökysymystä tarkastella vielä

arvoisa rouva puhemies yhdyn edellä puhuneiden mielipiteeseen ja näkemykseen parlamentaarisen yksituumaisuuden ei pelkästään tarpeesta vaan välttämättömyydestä kun puhutaan ulko ja turvallisuuspolitiikasta tässä isossa kentässä suomen kiistaton etu pienenä maana on se että meillä on yhteinen näkemys omasta roolistamme maailmalla mutta myös siitä millä tavalla tätä omaa kotimaatamme puolustamme ministerin lista hallituksen toimista oli oikein hyvä ja myös kuvaa sitä pitkäjänteisyyttä jota puolustuspolitiikan osalta tulee noudattaa kertausharjoitusten määrän nostaminen hallituskaudella mahdollisesti jopa yli kahteenkymmeneentuhanteen nykyisen reilun kahdeksantoistatuhannen sijaan on oikea suunta asevelvollisuuteen perustuvan puolustuskykymme kehittämiseksi kysyisinkin ministeriltä näkemyksiä tästä asevelvollisuuden kehittämiseksi suunnitellusta komiteatyöstä miten näette tämän komiteatyön merkityksen

arvoisa puhemies varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla ja uudellamaalla tulee aina silloin tällöin kysymyksiä kansalaisilta varuskuntien rakennusten kunnosta esimerkiksi upinniemessä on havaittu homeongelmia ja siellä varusmiehet ovat sairastuneet onko mitään suunnitelmaa siitä millä tavalla näiden rakennusten kuntoa kartoitetaan tai minkälaisia korjaussuunnitelmia niille ollaan tekemässä
arvoisa rouva puhemies meillä on erinomainen maanpuolustusjärjestelmä suomessa yleinen asevelvollisuus joka pohjautuu reserviläisistä koostuviin sodan ajan joukkoihin ja se tarkoittaa sitä että armeijamme on euroopan suurin tämä on tietysti se mitä me oman uskottavan puolustuskykymme pitämiseksi ja tätä pitää ehdottomasti vaalia ja siitä pitää pitää kiinni tämä budjettihan satsaa erinomaisesti maanpuolustukseen puolustusmäärärahat nousevat isot hankinnat toteutetaan myös maavoimiin satsataan ja muun muassa laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta toteutetaan ja tämän toteuttamiseksi lisävirkoja tulee ja kertausharjoitusmääriä niin ikään nostetaan oikeastaan kysyisin ministeriltä jotta meillä on hyvin tasapainossa oleva maanpuolustus ja puolustuksen hallinnonalan budjetti niin sekä henkilöstön toiminnan että materiaalihankintojen tulisi olla tasapainossa kuinka näette tämän tasapainon tällä vaalikaudella kehittyvän tämän niin sanotun kolmasosa kolmasosa kolmasosa ajattelun

puhemies kiitos ministerille hyvästä esittelystä olen erityisen iloinen siitä että hallitusohjelmassa on puolustuspolitiikan osalta vahva tasa arvo ja yhdenvertaisuuspainotus ja tähän liittyen esittäisin muutaman kysymyksen suomessa on perinteisesti maanpuolustustahto ollut todella korkealla tasolla mutta viime aikoina nuorten parissa tehtyjen tutkimusten mukaan siinä on tullut pieni notkahdus ja nuorten näkökulmasta ilmeisesti erittäin tärkeää yhdenvertaisuuden näkökulman huomioiminen asevelvollisuuden kehittämisessä ja kun nyt hallitusohjelmassakin on kirjattu että tätä asevelvollisuusjärjestelmää lähdetään kehittämään aikataululla tätä kehittämis ja selvitystyötä ollaan nyt tekemässä sen lisäksi hallitus on kirjannut sen että että pyritään edistämään naisten vapaaehtoisen asevelvollisuuden kehittämistä mahdollisuuksia kuinka tämä nyt on etenemässä lisäksi kun tasa arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä myös sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa ja meillä on ollut tavoitteena että kriisinhallintahenkilöstöstä on naisia niin mikä on tämä tilanne tällä
arvoisa puhemies suomessa on ammattitaitoinen upseerikunta ja minäkin arvostan heidän osaamistaan ja he ovat myös erityisen taitavia lobbareina ihmettelen miten tämä suomen historian suurin hankinta asehankinta juoksutetaan tällä tapaa juuri kun tarkentavat tarjoukset ovat lähdössä niin silloin tehdään päätös että kun hallitusohjelmassa ja selonteossa oli tämä kolmen miljardin euron liikkumavara ja se olisi pitänyt säilyttääkin vielä niin jo tässä vaiheessa lähtökohtatilanteessa nostetaan hinta siihen suurimpaan se on ihan sama tilanne kuin jos vaikka jossakin pienessä kunnassa laitetaan seuraavan vuoden talousarvioon että homekoulun tilalle rakennetaan uusi koulu niin on aivan varma että se koulu maksaa vähintään sen hinnan mitä sinne talousarvioon on laitettu ja on se aika kuvaavaa että kun ollaan kaksi päivää kuunneltu kuinka paljon puutteita meillä on yhteiskunnassa niin tämän julkisen talouden suunnitelmakauden aikana puolustusvoimien määrärahat nousevat viisikymmentäkuusi prosenttia neljän vuoden

arvoisa puhemies suomen puolustuksen suorituskyvyn yksi merkittävä seikka on tietysti yksilön elikkä sotilaan suorituskyky ja kuitenkin tiedämme että varusmiesten testattu fyysinen kunto on vuosikymmenten kuluessa heikentynyt aika voi sanoa dramaattisesti meillä hallitusohjelmassa on nyt kirjaus liikkuvasta suomesta elikkä elikkä kaikilla sektoreilla ja kaikilla tavoilla edistetään liikunnan lisäämistä ja sitä kautta myöskin kunnon fyysisen ja psyykkisen kunnon parantamista kun kunto paranee suorituskyky paranee ja se näkyy myös armeijan jälkeen työelämässä elikkä puolustusvoimilla on tässä aika iso rooli olla vaikuttamassa nuorten miesten ja myöskin niitten naisten jotka armeijan käyvät elämäntapoihin ja liikuntaan ja kunnon parantamiseen

riittääkö kolme minuuttia näin alkuun

tiukkaa voi tehdä arvoisa puhemies mutta koetan kommentoida mahdollisimman montaa kiitoksia hyvistä puheenvuoroista näkemyksistä ja kysymyksistä muun muassa edustajat kanerva ja kari painottivat tätä puolustuksen kehittämisen pitkäjänteisyyttä ja se on juuri näin uskottavan puolustuskyvyn ja

kehittäminen ovat pitkäjänteistä työtä sen voi sanoa että sen voi kyllä romuttaa nopeasti mutta sen uudelleen nostaminen on hyvin hidasta meillä on eurooppalaisiakin esimerkkejä siitä että on ajettu viimeisten viidentoista vuoden sisällä puolustuskykyä alas ja sen nostaminen ylös on osoittautunut sitten aika aika haastavaksi suomi on toiminut tässä pitkään viisaasti hallituksen väreistä riippumatta ja näin pitää jatkossakin toimia sitten edustajat ronkainen ja kari muun muassa viittasivat tähän yleiseen asevelvollisuuteen sen merkitykseen ja parlamentaariseen komiteaan ja ja itse asiassa myös edustaja holopainen taisi tähän viitata tässä on tarkoitus asettaa todella parlamentaarinen parlamentaarinen komitea yleistä asevelvollisuutta kehittämään pohtimaan sen kehittämistarpeita tämä asettamistyö on vielä kesken myös aikataulu on vielä avoin mitään erityistä kiirettä tässä ei ole mutta todennäköisesti vielä tämän syksyn aikana kuitenkin tämä työ laitetaan liikkeelle kysymys on siitä että yleisen asevelvollisuudenkin pitää elää ajassa muun muassa yhdenvertaisuuden vaatimus ja sukupuolten välisen tasa arvon vaatimus ovat kasvavia toiveita varsinkin sieltä nuoresta ikäluokasta mutta yhteiskunnasta laajemminkin en ole aikeissa asettaa mitään erityisen tarkkaa työlistaa vaan pikemminkin pikemminkin aika avoimesti työryhmä voi lähteä pohtimaan näitä kehittämistarpeita ottaen huomioon tietysti sen kaiken työn mitä maassa on tehty aikaisemmin esimerkiksi varusmiesten kaksituhattakaksikymmentä ohjelmassa olen julkisuudessakin esittänyt että tässä yhteydessä voisi kyllä pohtia olisiko kehittymässä jonkinlainen kansalaispalveluksen malli joka koskisi nuorten naisten ikäluokkaa ja josta olisi hyötyä yhteiskunnalle laajemminkin ja näille nuorille naisille itselleenkin samalla kuitenkin pidettäisiin kiinni nykyisestä yleisestä asevelvollisuudesta nuorille miehille en sano heti että että tässä on järkeä tämmöinen malli on löydettävissä mutta sen sanon että asiaa kannattaa kyllä selvittää sen jälkeen olemme siinä viisaampia ja voidaan johtopäätöksiä vetää edustaja ronkainen kysyi vielä tästä henkilöitten lisäämisestä todella nelisenkymmentä henkilöä voidaan palkata palkata ensi vuoden aikana siitä suuri osa menee vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen asettamiin tarpeisiin tällä hallituskaudella hallitusohjelman mukaan voidaan perustaa sata uutta tointa virkaa kyllä koko hallituskaudella sata tarve olisi varmasti suurempaankin sen voin puolustusministerinä sanoa mutta sekin on hyvä että suunta on tässä tapauksessa oikea varmaan sitten tätä keskustelua ja jatketaankin siitä mitä ne tulevaisuuden tarpeet sitten ovat mutta oikeaan suuntaan otetaan mielestäni askelia tässä suhteessa edustaja kauma otti esille kysymyksen rakennusten kunnosta useita kasarmeja on korjattu viime vuosien aikana mutta on kyllä korviinikin kantautunut että näitä ongelmia on edelleen niihin pitää suhtautua vakavasti koska sekä varusmiehillä että henkilökunnalla pitää olla asianmukaiset olosuhteet toimia eli tähän asiaan täytyy kiinnittää jatkossakin huomiota ja

sitten vielä edustaja kysyitte tästä maanpuolustustahdosta viittasitte siihen myöskin se on tärkeä kysymys koska se on osa meidän uskottavaa me haluamme puolustaa maatamme vuosi sitten tuli notkahdusta alaspäin tässä suhteessa ei hälyttävää mutta kuitenkin sellainen mikä on syytä noteerata mielenkiinnolla odotan tämän vuoden ja ensi vuoden tuloksia tässä asiassa sitten sitten myöskin koska koska trendi on tässä oleellinen pitää miettiä keinoja joilla pidämme tätä maanpuolustustahtoa korkealla vielä puhemies aivan aivan lyhyesti edustaja mustajärvelle mielestäni on perusteltua että hintakatto on myös hinnasta huolestuneille ainakaan siitä se hinta ei saa enää nousta nämä sitovat tarjoukset tarjouspyynnöt pannaan sitten ensi vuoden ensi vuoden syksyllä liikkeelle ja valinta tehdään vuonna

ja viimeisenä ehkä vielä arvoisa puhemies jos sallitte edustaja asell korosti fyysistä kuntoa ja liikuntaohjelman lisäämistä ja kysyi näkyyhän se puolustusvoimissa voidaan sanoa että tämä liikunnan merkitys näkyy päivittäin puolustusvoimissa armeija tekee tässä hyvää työtä tämä on tärkeä kysymys minkä nostitte esille mutta toisaalta ajattelen kyllä vähän niinkin että että meidän kyllä pitäisi voida suorittaa armeija niinkin että myös semmoiset henkilöt joilla kunto ei aivan niin huipussa ole voisivat sen kuitenkin kunnialla kunnialla suorittaa tähänkin pitää esittää väyliä mutta huomionne liikunnan yleisestä merkityksestä on ilman muuta oikea ja

rouva puhemies kiitos hyvästä esittelystä ja tuntuu että aika paljon tässä on konsensusta kun turvallisuudesta puhutaan ei pelkästään hallituksen taholla vaan koko eduskunnassa ja se on tärkeä asia viime vaalikaudella tehtiin merkittävää työtä eduskunnassa saimme sotilastiedustelulainsäädännön ja siviilitiedustelulainsäädännön valmiiksi perustuslakiakin piti siinä nopealla aikatahdilla muuttaa ja se muutos tehtiin kysyn ministeri kaikkoselta miten omasta

näette tämän lainsäädännön toimeenpanon riittävätkö talousarvioesityksessä olevat varat lainsäädännön asialliseen toimeenpanoon miten organisointi etenee tiedustelulaitoksella ja pääesikunnassa onko teillä henkilökohtaisesti yhteistyö alkanut hyvin tiedusteluvalvontavaliokunnan tiedusteluvalvontavaltuutetun ja ja kaikkien niiden tahojen kanssa joitten kanssa teidän pitää tässä suhteessa työtä tehdä
arvoisa rouva puhemies arvoisa puolustusministeri puolustusvoimien senaatti kiinteistöille maksamat pilviin nousseet ja jatkuvasti nousevat vuokrakulut ovat poissa puolustusvoimien muusta toiminnasta pelkästään senaatti kiinteistöjen johtokunnan ja toimitusjohtajan palkkiot vuodessa ovat yli kaksi miljoonaa euroa puolustusvoimat ei saa olla tuon bisneksen maksaja myöskään tilalle ehdotettu uusi senaatti kiinteistöjen tytäryhtiö puolustuskiinteistöt ei ole hyvä ratkaisu arvoisa puolustusministeri miksi puolustusvoimille ei luoda sen omaa kiinteistöjä ylläpitävää sisäistä yksikköä joka ei tee bisnestä kiinteistöillä

arvoisa rouva puhemies kiitos ministeri kaikkoselle hyvästä esittelypuheenvuorosta ja vastauksista joita jo olemme saaneet haluan vielä erikseen kiittää hallitusta ja ministeri kaikkosta laivue päätöksestä joka oli erinomaisen viisas päätös rakentaa monitoimikorvetit raumalla on monesta näkökulmasta arvioituna erittäin erittäin hyvä ajatellaan sitä sitten turvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta koko suomalaisen meriklusterin kehittymisen ja osaamisen näkökulmasta tai elinkeinopolitiikan ja työllisyyden näkökulmasta varsinainen kysymykseni koskee kuitenkin kansainvälistä harjoitustoimintaa miten arvioitte kansainväliseen harjoitustoimintaan osoitettavien määrärahojen tasoa kun sitä verrataan edeltäviin vuosiin

kiitos ministerille hyvistä esittelyistä ja vastauksista tähän asti kuten ehkä kyselytunnillakin huomattiin tai sivuttiin maailma ei valitettavasti ole menossa vakaampaan suuntaan vaan voimapolitiikka nousee sopimuskehikot natisevat ja ilmastonmuutos etenee ja tällaisessa tilanteessa on tärkeätä että meillä on myös tavallaan se kova turvallisuuskoneisto kunnossa tämän talousarvion mukainen panostaminen osaamiseen valmiuteen ja materiaalisiin resursseihin on siitä näkökulmasta perusteltua olisin kysynyt vähän tähän laajempaan turvallisuuteen liittyen turvallisuuskuvaan ja uhkiin liittyen semmoista asiaa että

mainittu erikseen keinoja esimerkiksi kyberturvallisuuteen ja tämmöiseen niin kuin hybridivaikuttamiselta suojautumiseen liittyen niin miten näkisitte onko tässä roolitus kunnossa sen suhteen että mikä on puolustusvoimien rooli ja mikä muiden ja miten tässä yhteistyö sujuu saumattomasti

arvoisa rouva puhemies sodankäynti ja uhat muuttavat muotoaan koko ajan suomi satsaa isolla rahalla kalustoon monella eri osa alueella näin teki myöskin saudi arabian kuningaskunta pistäen yli kaksikymmentäviisi prosenttia koko valtion budjetistaan maanpuolustukseen

komppaniaa maan puolustusvoimissa kolmesataa taistelusuihkukonetta ja niin edelleen siitä huolimatta drone isku lamautti koko alueen öljyntuotannon kun olen tämän drone teknologian ja sen kehityksen kanssa ollut viime vuodet aika vahvasti tekemisissä niin olen huolissani siitä mallinnuksesta että miten käy suomalaisessa maanpuolustuksessa meidän ilmatorjuntavalmistautumisen vastaako se muuttuvan sodankäynnin muotoihin myöskin pidemmällä ajanjaksolla ei pelkästään nyt seuraavan viiden tai kymmenen vuoden vaan myös pidemmällä ajanjaksolla mihin myös tähdätään näillä kalustohankinnoilla mitä nyt on tehty

arvoisa rouva puhemies kiitoksia ministerin vastauksesta vähän koputtelen vielä ja nyt vähän syvemmältä tätä parlamentaarisen komitean työtä joka tässä jossain hetkessä käynnistyy mainitsitte kansalaispalveluksen ja mainitsitte myös viisaasti sen että

kansalaispalvelus ei käsitteenä tarkoita meille kaikille samaa asiaa vaan voi sanoa että meille jokaiselle hieman eri asiaa

nähdään tasa arvonäkemyksenä ja nähdään myös samalla ehkä uudenlaisen suorituskyvyn luomisen näkökulmasta samaan aikaan kun hallitus pystyy nyt pitkästä aikaa lisäämään kantahenkilökunnan määrää kouluttajien määrää niin miten näette ministerinä tulisiko tämä kansalaispalveluskysymys tuoda osaksi asevelvollisuusjärjestelmän uudistamisesta käynnistyvää komiteatyötä ikään kuin yhtenä uutena elementtinä tähän tähän asevelvollisuuden kehittämiseen

arvoisa puhemies turvallisuusympäristömme on viime vuosina ja kun haluamme elää rauhassa niin valmistaudumme puolustautumaan niin uskottavasti että kenenkään ei kannata suomea aseellisesti uhata on on tärkeää että tästä periaatteesta pidetään kiinni hallitusohjelmassa sanotaan hornet kaluston suorituskyky korvataan täysimääräisesti hankintasopimus solmitaan vuonna

tämä on hyvä ja oikea linjaus koska hornetien poistuvan suorituskyvyn korvaaminen on tärkeä olennainen osa suomen uskottavaa puolustuskykyä etenkin kun ajattelemme kehitystä aina kaksituhattakuusikymmentä luvulle saakka ja tätä hankinta koskee kysyn kuitenkin voimmeko nyt varmasti luottaa siihen että hallituksella on tästä asiasta yksimielisyys kun hallituksen riveistä esimerkiksi vasemmistoliitosta kuitenkin tätä hankintaa on vahvasti kyseenalaistettu eli eli pystyykö hallitus yksimielisesti hoitamaan tämän tärkeän hankinnan voimmeko

arvoisa puhemies asepalveluskoulutus ylipäänsä on muuttumassa olemme kesän aikana saaneet kuulla mediankin kautta siitä että on tulossa uusia järjestelmiä joiden kautta virtuaalikoulutusta vahvistetaan virtuaalikoulutus asevoimissa on on kuitenkin ollut jo pitkäaikaista mutta siellä ovat it järjestelmät ja lisenssipuoli olleet kymmeniä vuosia suunnilleen jäljessä siviilipuoleen nähden tämä on hyvin detaljitasoinen kysymys mutta onko budjetissa huomioitu se että olemassa olevat it järjestelmät ja lisenssit päivitettäisiin edes vastaamaan siviilipuolen järjestelmien tasoa
haluaako ministeri välillä vastata josko nyt kolme minuuttia riittäisi

edelleen hyviä kysymyksiä edustaja kiurulle kysyitte näistä resursseista ja

riittäviä lainsäädännön toteuttamiseen käsitykseni mukaan ovat näistä tulevista uusista viroista osa osoitetaan juuri juuri tähän tiedusteluvalvontavaliokunnan kanssa yhteistyö on vasta alkumetreillä ja koko uuden lainsäädännön kanssakin ollaan aika lailla alkumetreillä tässä vaiheessa mutta minä sanoisin että me olemme kyllä viisaampia tässä asiassa vasta vuoden vuoden kahden päästä kun saadaan kokemuksia ja silloin nähdään myös vielä resurssitarpeita lisää minä uskon että tässä salissa on kyllä aika laaja yhteinen näkemys siitä että tämä uusi lainsäädäntö pitää saada kunnolla pelaamaan resursseineen päivineen edustaja niemi kysyi puolustuskiinteistöistä ja kiinteistöasiasta tämä asia on kesken ja valmistelussa mutta puolustusministerinä kyllä aion katsoa sen perään että lopulta saadaan hyvä malli mikä on puolustusvoimien ja maamme puolustuksen kannalta hyvä hyvä ratkaisu asia on kesken edustaja kalli kysyitte kv harjoitustoiminnan määrärahoista no siinä arvioni on että lähivuosina tuskin tulee isoja muutoksia nykyiseen mutta nämähän aina vuosittain katsotaan se kansainvälisen harjoitustoiminnan kokonaisuus se katsotaan tp utvassa vielä tässä vuoden lopulla ja sitten käydään läpi tämän talon puolustus ja ulkoasiainvaliokunnissa arvioni on että mitään dramaattisia muutoksia suuntaan tai toiseen ei ensi vuoden osalta ole tulossa mutta parempi etten ennakoi enempää ennen asia on asianmukaisella tavalla tavalla poliittisella tasolla käsitelty meillähän valtaosa harjoittelusta tapahtuu sinänsä kotimaassa täysin kotimaisin voimin mutta tämä kansainvälinen harjoittelu on osa merkityksellinen osa meidän kokonaisuuttamme katsomme että se palvelee meidän puolustustarpeitamme ja sen kehittämistä edustaja harjanne kysyi tästä kyber hybdridipuolesta ajankohtainen kysymys onko työnjako kunnossa käsitykseni mukaan on meillä on toimiva kokonaisturvallisuuden malli mutta tämä jos mikä on semmoinen alue mikä kehittyy jatkuvasti ja vaatii erityistä ajan tasalla olemista tai jopa vähän sen edelläkin jos jos mahdollista edustaja kyllönen todella suomi käyttää puolustukseen paljon vähemmän kuin saudi arabia noin noin viitisen kertaa vähemmän suhteellisesti ja absoluuttisesti varmasti vielä paljon paljon enemmän vähemmän kyllä tietysti voi sanoa että puolustusvoimat elää ajassa jatkuvasti tietysti puolustustarvike ja aseteollisuus kehittää uusia uusia välineitä ja se on jatkuvaa kilpajuoksua missä pyrimme pysymään ajan tasalla käsitykseni mukaan olemmekin varsin hyvin mutta kyllä se edellyttää sitä että näitä investointeja tehdään aina aika aika ajoin tietysti reservin ilmatorjuntaupseerina pidän ilmatorjuntaa hyvin tärkeänä osana tätä meidän puolustustamme hx hanke on siinä yksi osa mutta ilmatorjunta tarkoittaa paljon muutakin millä pystymme vastaamaan tämäntapaisiin uhkiin mihin viittasitte edustaja kari näkisin että tämä kansalaispalveluksen selvittäminen voisi olla juuri osa tätä yleisen asevelvollisuuden kehittämistä pohtivan parlamentaarisen komitean työtä se olisi luonteva paikka pohtia sitä ja katsoa onko löydettävissä malli ja onko sille löydettävä paikka tässä meidän meidän kokonaisuudessamme se vaatii myös laajaa kansalaiskeskustelua paitsi täällä eduskunnassa niin varmasti myöskin myöskin laajemminkin edustaja vikman hallitusohjelmaan ovat kaikki puolueet sitoutuneita tässä hx hankkeessa ja ja hallitusohjelman kirjaus on varsin selkeä varmasti poliittista keskustelua käydään tässä talossa ja laajemminkin mutta uskon että vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi kun lopullisia päätöksiä tehdään niistä löytyy lopulta yksituumaisuus ja edustaja slunga poutsalolle it järjestelmien suhteen tämäkin vaatii jatkuvia panostuksia ja varmasti parantamisen varaa varaa tässä suhteessa on mutta en ole erityisen huolissani että että tämä asia ei olisi saatavissa asianmukaiseen kuntoon ja pääosin se sitä

rouva puhemies turkki on tänään uhannut laukaista uuden siirtolaiskriisin toivoisin puolustusministeriltämme kannanottoa että mikäli kansainvaellus käynnistyy onko suomen armeija tällä kertaa valmistautunut

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin ministerille lämpimät kiitokset laivue hankkeen viemisestä maaliin ja ja siitä että asia on saatu ratkaistua rauman seutu kiittää tästä lämpimästi herra ministeri kysyisin teiltä aivan toisesta asiasta nimittäin diabeetikkojen vapaaehtoisesta asepalveluksesta puolustusvoimat teki viime vuonna päätöksen siitä että ykköstyypin diabeetikkojen vapaaehtoinen asepalvelus päättyy tällä hetkellä tosiaan palvelukseen hakeutuminen ei ole enää ollenkaan mahdollista tällöin perusteltiin päätöstä muun muassa sillä että tämä diabetesosaajaresurssi on poistunut puolustusvoimien käytöstä kysyisinkin teiltä kun kyse ei ole suuresta summasta puhutaan yhdestä viiva kahdesta henkilötyövuodesta niin niin oletteko valmiita arvioimaan tätä päätöstä uudelleen tämä on itselleni tärkeä asia koska olen ykköstyypin diabeetikkona reservin vänrikkinä täällä

arvoisa rouva puhemies puolustusvoimien henkilöstön uupumuksesta on pitkään ja uupumus on tullut esiin niin työnantajan kuin eri järjestöjenkin tekemissä kyselyissä henkilöstöä on yksinkertaisesti liian vähän jatkuvasti lisääntyneeseen työmäärään ja työtehtäviin nähden myös puolustusvaliokunta on ilmaissut huolensa tähän aiheeseen liittyen useaan useaan otteeseen kuluneina vuosina ja toivon että ministeri myös ottaa tämän viestin vakavasti toinen huomioni kiinnittyy kriisinhallintaan halutessamme olla kokoamme suurempi toimija rauhanturvaamisessa ja kriisinhallinnassa meidän olisi syytä käydä laajempi pohdinta toiminnastamme suomen kymmenen vuotta vanha kriisinhallintastrategia kaipaa päivitystä ja kysyisin koska tällainen päivitys tullaan

arvoisa puhemies palaan itsekin vielä tähän ajankohtaiseen turkin tilanteeseen tilannehan on tietenkin aivan kestämätön kyse on ennen kaikkea ihmisistä lukemattomista siviileistä jotka ovat jäämässä sotatoimien jalkoihin on hyvä että hallitus on linjannut tiukasti näistä asevientikysymyksistä ja ja arvioi myös näitä tehtyjä päätöksiä uudestaan mutta kysyisin ministeriltä miten varmistetaan että jatkossa tämänkaltaisiin riskimaihin ei myöskään tehdä asevientipäätöksiä

herra ministeri linjasitte että asevienti turkkiin keskeytetään ja mikäli olen ymmärtänyt oikein niin suomi ei ole vienyt niinkään raskaita aseita on viety suojausterästä on viety muita tarvikkeita mutta sehän ei yksin riitä että suomi tämän aseviennin keskeyttää se on paljon isompi tekijä että mikä on eun linja tässä asiassa yhtenäistä linjaa kaivataan oikeastaan kysyisinkin kuinka nyt euroopan unionin sisällä sitten vaikutetaan ja onko teillä tietoa mikä se linja on eli tullaanko asevientikieltoa noudattamaan laajemmin olen tämän suhteen vähän epäileväinen koska valtaosa eu maista on myös nato jäsenmaita ja turkki on niin ikään nato jäsenmaa eli eli tuleeko tämmöistä massiivista vientikieltoa olemaan mutta mikä teidän analyysinne tästä asiasta on

sekä valtiovarain että puolustusministeriö ovat ottaneet hallituskauden alussa tavoitteeksi siirtää puolustusvoimien toimitilojen hallinta senaatti kiinteistöiltä puolustuskiinteistöille toivottavasti tällä hankkeella päästään tarttumaan yhteen viheliäisimpään ongelmaan varusmiespalveluksen arjessa elikkä kasarmirakennusten sisäilmaan ikävää on se että muun muassa eilisessä kauppalehdessä kertomistaan korulauseista huolimatta senaatti kiinteistöt ei ole asiaan tarttunut sillä vakavuudella minkä se aihe ansaitsisi myöskään vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarvioesityksessä tähän ei olla nähdäkseni yksityiskohtaisemmin puuttumassa täten kysynkin teiltä puolustusministeri kaikkonen minkälaisilla toimenpiteillä olette tarttumassa tähän maanpuolustustahtoakin nakertavaan seikkaan ja vastaukseksi ei riitä että otatte sen huomioon koska luotamme siihen kysymättäkin

palaan vielä tähän hx hankkeeseen ja ihmettelen ihan samaa kuin edustaja mustajärvi täällä aikaisemmin että tällaisessa hankintaprosessin kriittisessä vaiheessa ilmoitetaan että kyllä meiltä vähintään sen kymmenen miljardia voi pyytää eikö tässä tilanteessa tarjoajille pitäisi antaa ihan toisenlaista signaalia tuntuu että nämä puolustushankinnat ovat tässä maassa musta aukko sitä ei ole kontrolloimassa paljonko niihin rahaa menee juuri meni laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeeseen sata miljoonaa euroa ylimääräistä melkein kymmenen prosentin kustannusnousu siinä sitten samaan aikaan meillä on paljon tarpeita esimerkiksi sosiaaliturvassa nyt esimerkiksi kaksikymmentä miljoonaa tarvittaisiin toimeentulotuen tasokorotukseen jotta toimeentulotukiasiakkaat saisivat saman korotuksen jota perusturvaetuuksien saajat saavat mutta tätä rahaa ei löydy mistään sen sijaan tuolla budjetissa on kaksikymmentä miljoonaa hx hankkeen hallintokuluihin ensi vuodelle siellä on konsulttitoimeksiantoja ostopalveluita määräaikaisen henkilökunnan palkkaamista tähän hankintaorganisaatioon ja kuitenkin tämä hankinta hoidetaan aivan hullussa järjestyksessä ilmoitetaan tuonne että kymmenen miljardia voi ainakin pyytää kiitos

arvoisa rouva puhemies suomen puolustuksen keskeinen kulmakivi on tietysti yleinen asevelvollisuus jonka pohjalle pystytään kouluttamaan laaja reservi ja jolla koko maata voidaan kaikissa tilanteissa puolustaa suomi omalla kyvyllään luo vakautta pohjolaan on hienoa että ensi vuonna reservin kertausharjoitusten määrää lisätään reserviläistä koulutetaan enemmän kuin tänä vuonna mielestäni tätä määrää pitäisi pystyä kestävästi kasvattamaan tulevina vuosina vielä huomattavasti paljon enemmän jotta reservin osaamistaso saadaan pidettyä korkeana kysynkin arvoisalta puolustusministeriltä sitä

arvoisa rouva puhemies kahden viimeisen vuoden aikana jolloin varusmiehiltä puuttui lisävakuutusturva tapahtui suomessa vakavia onnettomuuksia muun muassa uudellamaalla raaseporin tasoristeysonnettomuus ja rovajärvellä mönkijäonnettomuus onnettomuuksien tutkinta kiinnitti huomiota moniin eri asioihin ja hyvä ministeri kuinka turvallisuutta on parannettu varuskunnissa ja armeijan palveluksessa voisiko tällaisia onnettomuuksia myös jatkossa tapahtua ja sitten kysyisin näistä korvauksista olisi kohtuullista että näille nuorukaisille ja heidän edunsaajilleen olisi mahdollista edelleen korvata näistä vakavista tapaturmista johtuvat korvaukset mitä mieltä olette voisiko se olla mahdollista vielä voisiko tähän asiaan palata tein lakialoitteen viime kaudella ja asiasta keskusteltiin täällä paljon ja silloin se kyllä meitä kaikkia kosketti ja pidimme sitä tärkeänä mutta olisiko mitään mahdollisuutta meidän lainsäädännössämme oli kahden vuoden pimento jolloin varusmiehiltä puuttui lisävakuutusturva

arvoisa arvoisa rouva puhemies pyysin puheenvuoron edustaja yrttiahon puheenvuoron jälkeen jälkeen kun aikaisemmin sanoin että puolustuspolitiikan tulee olla pitkäjänteistä niin itselläni on käsitys ja toivon että laajemminkin on yhteinen käsitys siitä että viime kauden puolustusselonteon linjaukset ohjaavat isossa linjassa myös tämän hallituksen toimia ja tässä erityisesti tarkoitan hx hanketta laivue kaksituhattakaksikymmentäaa vaikka tässä nyt puhutaan tästä kymmenestä miljardista ja tästä on tullut tämmöinen hintakatto meidän on kaikkien hyvä muistaa että hinnalle myös lattia edellisen hallituksen ja myös tämän hallituksen toimesta on esitetty se kuuden viiva kymmenen miljardin haarukka johonka tämän hankkeen tulee mahtua mutta eihän tässä kai käsittääkseni vielä ole määritelty sitä loppuhintaa se tulee vuoden kaksikymmentäyksi aikana kun hallitus valtioneuvosto tästä ratkaisun tekee sanoisin vielä lyhyesti eikö niin ministeri että meillä on puolustustarvikevientiä ei asevientiä ei pelkästään semantiikkaa

viime kaudella tapahtui paljon muutoksia ymmärrettävistä syistä turvallisuusympäristön muutosten vuoksi en käy niitä tässä luettelemaan mutta samalla on aihetta tietysti ymmärtää että

pitää suomessa olla yhdestä puusta veistettyä niillä ei voi olla ristiriitaisia perusfilosofisia lähtökohtia tässä mielessä kysyn jotta ei tulisi äkkipysähdystä siinä kehittämisessä joka meillä puolustuspolitiikassa on kansainvälistä yhteistyötä koskien minkälaisia näkemyksiä ministerillä on siitä miten varsin laajasti levinnyttä kansainvälistä yhteistyötä tullaan jatkossa viemään eteenpäin puolustuspolitiikkaa

rouva puhemies kyllähän se niin on että maassa on aina armeija jos se se ei ole ja sen takia meillä pitää myös olla pitkäjänteisesti kalustohankinnat tehty aivan kuten edustaja kari kuvasi me olemme parlamentaarisesti sopineet niistä tietyistä peruslinjoista peruslinjoista joita mennään ja joita myös tämä hallitusohjelma toteuttaa sen lisäksi muuten laivue kaksituhattakaksikymmentä tuo aika paljon kotimaista työtä se tuo aika paljon suomalaista työtä siellä rauman telakalla taitavat tilauskirjat olla pitkälle vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkuusi asti voimassa se tuo huoltovarmuutta se tuo myös muita laivatilauksia joten senkin takia tämä on erinomainen hanke puhumattakaan siitä huoltovarmuudesta jonka se meille suo

ilman ilman näitä hankintoja ilman pitkäjänteistä puolustuspolitiikkaa ei meillä voi olla uskottavaa puolustustakaan sen takia näitä hankintoja puolustan ja kyllä hallitus näissä hallitusohjelmakirjauksien mukaan etenee mitä tulee vielä tähän kymmeneen miljardiin niin se on katto se on katto se ei ole mikään mikään lattia edustaja mustajärvi tämä
virittikin nyt useampia vastauspuheenvuoroja otetaan nyt muutama ja sitten ministeri vastaa lopuksi edustaja ronkainen ensin
arvoisa puhemies haluan kiittää ministeriä että nostitte tämän kansalaispalvelusasian keskusteluun itse voisin jopa nähdä niin että naisilla olisi kutsunnat ja jonkunnäköinen kurssiluontoinen palvelusmalli mutta ainakin kannattaa ehdottomasti selvittää tämä asia voi olla hyvinkin kiinnostusta ja tarvetta mutta sitten tästä varuskuntien määrästä on käyty aika aika ajoin vilkastakin keskustelua ja puolustusvoimauudistuksen yhteydessä varuskuntaverkkoa karsittiin aika kovalla kädellä edellinen puolustusministeri katsoi että uudistuksen jälkeen varuskuntien varuskuntien määrää on syytä tarkastella uudelleen varuskuntien lakkauttaminen ei johtanut kuitenkaan niihin odotettuihin säästöihin miten ministeri näkee onko meillä tällä hetkellä varuskuntien määrä oikealla tasolla onko mahdollisesti tarvetta jopa lisätä tai vähentää

puhemies kun kyseltiin vasemmiston kantojen perään niin enhän minäkään vänkäämisen riemusta vänkää minähän olen päinvastoin ollut jo monta kuukautta hallituksen uskollinen sotilas tosin sen tosin sen roolin opetteleminen kesti kuusitoista vuotta mutta mutta itse tähän asiaan kyllä minä sen uskallan sanoa että vasemmalla laidalla ollaan aivan yhtä maanpuolustushenkisiä ja isänmaallisia kuin jossain muuallakin puolella salia me vain ajattelemme jotkut asiat toisella tapaa ja minä viime kaudella yhdessä valiokunnassa ja tällä kaudella kolmessa eri valiokunnassa ihan oikeasti yritän perehtyä ja oppia nämä asiat ja minun kriittisyyteni on vain kasvanut koko ajan ensimmäiseksi nostan henkilöstön tilanteen joka pitää hoitaa sekä siviili että sotilashenkilöstön tilanne he kamppailevat vakavien jaksamisongelmien kanssa toisena ja aivan ehdottomana tekijänä se että yleisestä asevelvollisuudesta ei ei pidä luopua eikä sitä pidä edes horjuttaa millään lailla ruotsissa meillä on hyvä tai paremminkin huono esimerkki siitä kuinka voi käydä ja sitten tulee se mitä kalustoja me tarvitsemme ja silloin pitää kyllä pystyä myöskin kritiikkiin ja myöskin käymään paitsi ammattitaitokeskustelua myöskin arvokeskustelua siitä mikä on välttämätöntä ja ja mikä on tarpeen jos katto ja lattia ovat samassa tasossa niin siinä välissä on aika hankala hengittää

rouva puhemies tärkeä kommentti edustaja savolalta joka otti esille tämän laivue kaksituhattakaksikymmentä hankinnan mikä työllisyysvaikutukset ne eivät ehkä ihan ole teidän hallinnonalaanne herra ministeri mutta

saataisiin maksimaalisesti kohdistumaan nimenomaan sinne paikallisiin ja mahdollisesti jopa tuleviin työttömiin kun paperikone pistetään kiinni ja että ne kohdistuisivat suomalaisiin haalarimiehiin kiitos

käytetään tämä kaikki aika mikä on tehokkaasti

arvoisa rouva puhemies edustaja mustajärvihän on reservin upseeri taustaltaan ja hänetkin tunnetaan tietysti maanpuolustushenkisenä ihmisenä tosiaan mielestäni suomessa on aivan täysi yksimielisyys siitä että yleinen asevelvollisuus tulee säilyttää ja oikeastaan päinvastoin nythän kaikkialta maailmaltakin halutaan tulla katsomaan suomeen kuinka me olemme melkeinpä profeetallisessa mielessä osanneet nähdä että tässä ajassa tämä on juuri oikea puolustusratkaisu kannan juuri samasta asiasta huolta kuin edustaja mustajärvi tuossa että puolustusvoimien henkilöstö on tiukilla toki tietysti nyt kun on tullut tämä suuri muutos että pelkästä koulutusorganisaatiosta on siirrytty myös valmiutta ylläpitäväksi organisaatioksi se on varmaan lisännyt myös työmotivaatiota ja samalla resurssilla tehdään paljon enemmän työtä

arvoisa rouva puhemies ja todellakin mitä tulee tähän maanpuolustushenkeen tai näihin elintärkeisiin hankkeisiin niin olen kyllä ylpeä siitä yksituumaisuudesta jolla pääsemme eteenpäin ja arvostan kyllä myös sitä sanotaan rakentavaa kritiikkiä jota jota myös toisinaan esiintyy mutta kyllä meidän yksituumaisesti pitää isänmaan puolustusta ja ja turvallisuutta kehittää olisin vielä ministeriltä kysynyt kahta kysymystä ehkä jopa jopa tämmöistä laajempaa kysymystä tästä aseviennistä tai puolustustarvikeviennistä onko mahdollista ajatella että eussa olisi tulevaisuudessa ehkä yhtenäisempi linja siitä mihin maihin saa viedä ja mihin maihin ei saa viedä kun siinä jonkun verran eu maissa on eroavaisuuksia enkä puhu pelkästään nyt tästä turkista ja toisaalta sitten toinen kysymys liittyen hankintoihin arvoisa ministeri kuinka ja millä keinoilla voisimme lisätä omille puolustusvoimille tehtäviin hankintoihin suomalaista kotimaista osuutta kun sitä eittämättä pystyisi vielä nostamaan

arvoisa puhemies ranskan presidentti macron kävi vuosi sitten suomessa ja esitteli täällä ranskan interventiohanketta euroopassa jonka tarkoituksena on eurooppalaisen puolustuksen kehittäminen tai ainakin sen pohtiminen mitä se voisi olla tässä on taustalla pitkälti muun muassa se että euroopan eteläpuolisilta alueilta osoittautuu eurooppaa kohtaan tietynlaisia uhkia ja afrikkahan on nyt myöskin uuden komission agendalla aika vahvasti esimerkiksi mali on alue jonne ranska on satsannut aika paljon rahaa johtuen siitä että siellä on sellaisia voimia liikkeellä että että syrjäytyneet nuoret miehet värväytyvät terroristiorganisaatioon ja aiheuttavat sitä kautta turvallisuusuhkaa sekä omassa maassaan että myöskin euroopassa suomi arvioinut tätä ranskan interventiohanketta sen jälkeen kun presidentti kävi täällä ja millä tavalla suhtaudumme ylipäätäänkin kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden joukossa tähän malin tilanteeseen

puhemies

tätä keskustelua tästä yleisestä asevelvollisuudesta kuulostaa tosi hyvältä että täällä on näin voimakas yhteinen tahtotila sen kehittämiseksi jotta tämä maanpuolustustahto edelleen säilyy korkealla tasolla ja se antaa hyvän pohjan sitten tälle parlamentaariselle työlle kun se alkaa että tästä lähtökohdasta sitten lähdetään jatkamaan

arvoisa puhemies vielä tähän parlamentaariseen komiteaan joka pohtii yleisen asevelvollisuuden kehittämistä yleistä asevelvollisuutta ehdottomasti tarvitaan jatkossakin ja samalla vapaaehtoisen asepalveluksen suorittavien naisten määrää pitää pystyä lisäämään se on tärkeää koska tiedämme että nykyaikaisessa armeijassa tarvitaan sellaisia taitoja joita naisilla on kyky oppia siinä missä miehilläkin haluaisin vielä varmistua siitä että tässä ei nyt käy perinteiset eli eli sillä tavalla että asia lykätään komiteaan sillä tuloksella että mitään ei tapahdu hyviä keinoja kehittämisehdotuksia onkin jo esitetty ja kysyisin miten suhtaudutte esimerkiksi siihen että naisille lähetettäisiin kutsuntakirje mahdollisuudesta suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus näin varmistettaisiin oikea aikainen tiedonsaanti ja miten suhtaudutte siihen että naiset otettaisiin mukaan kutsuntoihin

arvoisa puhemies yksi konkreettinen näkemys meidän sotilaallisen suorituskykymme näkökulmasta tälle hallituskaudelle tiedämme että paitsi että jännitys itämeren piirissä on muuttunut tavalla jonka hyvin tiedämme niin potentiaalisesti se saattaa myöskin realisoitua arktisella alueella tiedämme mitä se tarkoittaa eikä suomi voi katsoa sen sivuun ikään kuin olla noteeraamatta sitä pyytäisin ministeriä nyt tässä yhteydessä lyhyesti kuvaamaan sitä että onko tämän vaalikauden aikana teidän tarkoitus kiinnittää puolustusvoimissamme sen suorituskykyä ajatellen huomiota myöskin niihin kehittämistarpeisiin joita arktinen ulottuvuus luo suomelle
ja edustaja savola ja sitten ministeri
rouva puhemies herra ministeri teidän edeltäjänne jussi niinistö piti varsin tiivistä yhteyttä ruotsalaiseen kollegaan ja he tapasivat useita kertoja ja kehittivät suomi ruotsi yhteistyötä eteenpäin kuten koko viime hallitus teki kysyisinkin oikeastaan teidän näkemyksiänne tästä kansainvälisestä yhteistyöstä mihin edustaja kanervakin useassa puheenvuorossa viittasi kun tämä vaalikausi on loppusuoralla mikä on suomi ruotsi yhteistyön tila kuinka tiiviissä yhteistyössä me olemme ja ja kun on puhuttu varsinkin aiemmilla vaalikausilla että meillä ei tässä yhteistyössä ole perälautaa niin kuinka tiivistä suomi ruotsi yhteistyö voi ensi vuosikymmenellä olla voidaanko puhua jopa sotilasliittoon saakka menevästä yhteistyöstä
ja ministeri kaikkonen vastauspuheenvuoro viisi minuuttia
arvoisa puhemies kaksikymmentä minuuttia selvä koetetaan olla tiiviitä sitten edustaja holopainen kysyi tuulivoimakysymyksestä itä suomessa puolustusvoimat perustelee näitä esteitä tuulivoiman rakentamiselle sillä että nämä tuulivoimalat lyhentävät tutkien kantamaa ja muodostavat katveita ja heikentävät maalien esimerkiksi lentokoneiden havaitsemiskykyä elikkä tällä on ihan tämmöinen meidän puolustuspolitiikkaamme liittyvä peruste emme emme vastusta ja puolustushallinto ei vastusta lisätuulivoiman rakentamista alueilla joilla se ei vaaranna aluevalvonnan edellytyksiä ja sen vielä voi sanoa että on antanut lausunnon yli kymmenestätuhannesta tuulivoimalasta ja ja niistä kielteisiä on ollut noin kymmenesosa elikkä noin tuhat elikkä suurimpaan osaan on kyllä sinänsä suhtauduttu myönteisesti mutta tätä keskustelua on syytä jatkaa ymmärrän ymmärrän kyllä itä suomen toiveita tässä tässä asiassa mutta puolustushallinnon täytyy katsoa asiaa puolustushallinnon näkökulmasta aika aika lailla kuitenkin edustaja tavio kysyi tästä mahdollisesta pakolaiskriisistä no nyt täytyy tietysti vaikuttaa siihen että sitä ei tule rajavalvonnasta vastaa ensisijaisesti rajavartiolaitos toki puolustusvoimat antaa virka apua jos semmoista pyydetään mutta en halua lähteä vielä kauheasti spekuloimaan ihan tällaisilla skenaarioilla edustaja marttinen kysyi diabeetikoista armeijassa olen pannut tämän epäkohdan merkille minkä otitte esiin ja haluan vielä kerran selvittää onko tälle asialle jotakin tehtävissä koska voisin kuvitella että moni diabeetikko pystyisi sinänsä tämän varusmiespalveluksen aivan hyvin suorittamaan tämä asia katsotaan vielä kerran ainakin edustaja könttä kysyi työaikalaista henkilöstön jaksamisesta myös edustaja mustajärvi pari muutakin viittasi siihen työryhmä on pohtimassa tätä työaikalakikysymystä sen voi todeta että lainsäädäntö on aika vanhaa tässä tässä asiassa työryhmä saa työnsä ilmeisesti aika pian valmiiksi niin että odotetaan sitä ja jatketaan sen sen jälkeen keskustelua tästä asiasta hankintojen

tietysti jatkuvasti huomiota ja esimerkiksi tässä hx hankkeessa asetetaan ehdoksi että siitä merkittävän osan kolmekymmentä prosenttia on oltava kotimaista teollista yhteistyötä edustaja pelkonen kriha strategian on parlamentaarinen komitea tulossa elikkä työ työ on alkamassa tämän tematiikan tiimoilta sitten edustaja hyrkkö kysyi aseviennistä ja puolustustarvikeviennistä edelleen kuten edustaja kari huomautti tässä näin täytyy sanoa nyt kuitenkin ihan se peruslinja että mitä tahansa ei viedä minne tahansa eli kyllä nämä aina katsotaan tapauskohtaisesti tässä on tapauskohtainen harkinta ulkoministeriössä tuo pohjatyö pohjatyö tehdään ja esimerkiksi niiden kohdalta mitä turkkiin on viety ei voi sanoa että olisi raskasta aseistusta viety sinne ja nyt tietysti on se linja että nyt ei viedä tässä tilanteessa yhtään yhtään mitään kaikki on kyllä tarkasti arvioitu eu linja mihin edustaja savola viittasi näissähän pyritään tietysti pääsääntöisesti yhtenäisiin käytäntöihin eu alueella ja ykn suositukset otetaan tietysti aina aina mukaan tässä tässä tilanteessa tietysti katsotaan katsotaan minkälaista keskustelua eu maissa tästä asiasta käydään ja en lähde sitä vielä ennakoimaan sisäilmaongelmat on vakava asia tulen tekemään kyllä voitavani että näitä asioita pannaan paremmalle paremmalle tolalle hx hankinnan hinta edustajat yrttiaho ja mustajärvi ei ole niin että nyt olisi vähintään kymmenen miljardia tämä hinta vaan enintään se on siis katto ja näillä näkymin se hinta tietysti pannaan lopullisesti kiinni ensi vuoden ensi vuoden syksyllä elikkä elikkä silloin sitten on viimeinen taisto taisto siitä asiasta sen voi tietysti todeta että että nämä isot hankinnat eivät ole kuitenkaan pysyviä menoja vaan investointeja ja niitä ei onneksi joka vuosikymmen tarvitse tehdä eikä joka toinen vuosikymmen vaan vaan näillä pärjätään sitten monta kymmentä vuotta vuotta eteenpäin isoja isoja ne ovat se on aivan totta mutta onneksi vain harvoin tarvitsee tämän mittaluokan hankintoja tehdä edustaja autto kysyi ovatko virkalisäykset riittäviä kertausharjoituksen lisäämiseen käsitykseni mukaan ensi vuonna kyllä pärjätään pystytään tuo nosto toteuttamaan mutta tämä on arvio mikä pitää joka vuosi tehdä kun tavoitteena on edelleenkin nostaa kertausharjoitusten määrää maltillisesti ylöspäin edustaja

varusmiesten korvauksista valtiokonttori hoitaa hoitaa näitä korvauksia voimassaolevan lainsäädännön mukaan en oikein pysty muulla siinä asiassa spekuloimaan edustaja vikman kysyi kutsunnoista naisille oma suhtautumiseni siihen on myönteinen mutta sekä tämän asian suhteen että tämän mahdollisen kansalaispalveluksen suhteen minusta siinä tarvitaan nyt aika laajaa poliittista keskustelua ja mahdollisimman laajaa yhteisymmärrystä eli millään kapealla enemmistöllä tämäntyyppisiä ratkaisuja ei pitäisi tehdä vaan koko salin tai ainakin melkein koko salin pitäisi löytää mielestäni yhteinen yhteinen näkemys siitä mihin suuntaan näissä asioissa mennään ja se sitten löytyy tai tai ei löydy sitten kansainvälinen yhteistyö sitähän arvioidaan jatkuvasti tp utvassa ja totta kai tässäkin talossa että se on linjassa meidän yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan kanssa suomi on monissa turvallisuusaloitteissa mukana tällä hetkellä aika näyttää mikä niitten kantokyky on ja toisaalta ne on rakennettu sillä tavalla että jos niissä poliittinen vaikeuskerroin lisääntyy niin meillä on mahdollisuus tehdä aina tilanteen mukaan päätöksiä sitten tämä koskee myös suomi ruotsi yhteistyötä josta voin sanoa että aika paljon tämmöisiä helpompia asioita on jo tehty mutta aina kun syvemmälle mennään niin vaikeuskerroin kasvaa

edustaja ronkainen kysyi varuskuntien määrästä käsitykseni mukaan se on oikealla tasolla ja itse lähden siitä että tällä vaalikaudella ei varuskuntia lakkauteta vaan tällä tällä arvoisa puhemies haluan vielä edustaja mustajärvelle sanoa että uskon että hän edustaa maanpuolustushenkistä vasemmistoa hän poistuikin ei kun onkin siellä kuten varmasti vasemmisto laajemminkin en ole siitä huolissani ja yleisestä asevelvollisuudesta ei pidä luopua kuten tekin tässä tässä linjasitte sitä tarvitaan jatkossakin viimeisenä arvoisa puhemies haluan lämpimästi kiittää koko salia tästä keskustelusta tässä tuli hyviä kysymyksiä teräviä huomioita mutta tämä henkii kuitenkin sitä että tässä puhutaan meidän kaikkien yhteisestä asiasta isänmaan asiasta jatketaan hyvää yhteistyötä tällä sektorilla kiitoksia

arvoisa puhemies hallitusohjelman mukaisesti ensi vuoden talousarvio vahvistaa suomen kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta talousarvioesityksessä painottuvat suomen edustustoverkon toimintaedellytysten parantaminen osallistuminen kansainväliseen konfliktinestoon ja rauhanvälitykseen sekä kehitysrahoituksen tason varmistaminen suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan arvopohjassa keskeistä on ihmisoikeuksien oikeusvaltioperiaatteen demokratian rauhan vapauden suvaitsevaisuuden ja tasa arvon edistäminen kaikessa kansainvälisessä toiminnassa erityistä huomiota kiinnitetään nyt sopimuspohjaiseen maailmanjärjestykseen arvoisa puhemies ulkoasiainhallinnon toimintamenoihin esitetään kaksisataakolmekymmentäviisi miljoonaa euroa kasvua vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvioon on kymmenen miljoonaa euroa lähinnä hallitusohjelman mukaisina määrärahalisäyksinä edustustoverkkoa vahvistetaan kaiken kaikkiaan neljällä uudella uudella edustustolla tämän hallituskauden aikana tänä syksynä avataan irakissa bagdadissa uudelleen meidän suurlähetystömme työperäisen maahanmuuton pullonkauloja puretaan myös ulkoministeriön toimialalla tavoitteena on mahdollisimman sujuva ja nopea hakuprosessi joka palvelee niin hakijoita kuin suomalaista elinkeinoelämää ja myös meidän oppilaitoksiamme talousarvioesityksessä esitetään tähän tarkoitukseen yhteensä neljän viiden miljoonan euron erillistä määrärahaa tästä kaksi pilkku viisi miljoonaa euroa on pysyvää lisäystä erityisesti edustustojen resurssien turvaamiseksi samalla jatketaan muun viisumitoiminnan kehittämistä arvoisa puhemies päivähoidon maakohtaiset korkeat kustannukset ovat vaikeuttaneet diplomaattien hakeutumista tiettyihin edustustoihin tähän talousarvioesitykseen sisältyy ministeriön lähetettyä henkilökuntaa koskeva päivähoitokorvausuudistus joka parantaa perheiden asemaa ulkomaan edustuksessa turvaamalla lasten oikeuden ja edistämällä puolison työskentelymahdollisuuksia kansainvälisen toimintaympäristön muutokset lisäävät edelleen suomen edustustoverkon tietoturvaan ja turvallisuuteen liittyviä menoja tähän myös eduskunta on kiinnittänyt huomiota talousarvioesitykseen sisältyy myös määrärahalisäys ulkoministeriön turvallisen tiedonvälityksen kehittämiseen arvoisa puhemies konfliktinesto rauhavälitys ja rakennus ovat suomen ulkopolitiikan vahvistuva painopiste suomen tavoitteena on edistää rauhanvälitystä ja ja rakentamista tuemme rauhanvälitykseen liittyviä vuoropuheluprosesseja sekä edistämme käynnissä olevien konfliktien ratkaisua rauhanvälitykseen esitetään kaksi pilkku viisi miljoonaa euroa josta yksi pilkku viisi miljoonaa euroa kertaluontoisena lisäpanostuksena hallitus vahvistaa myös siviilikriisinhallinnan resursseja pysyvää lisärahoitusta ehdotetaan ulkoministeriön ja sisäministeriön hallinnonaloille yhteensä viisi miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakaksikymmentä nousten neljään pilkku viiteen miljoonaan euroon vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme tasolla tämä mahdollistaa hallitusohjelman mukaisen sadanviidenkymmenen asiantuntijan tason suurin osa suomen siviilikriisinhallintaan osallistumisesta suuntautuu erilaisiin eun operaatioihin suomi jatkaa aktiivista osallistumista myös kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan suomen kansainvälisten kriisinhallintatehtävien painopisteet ovat libanonissa irakissa ja afganistanissa mutta suomi osallistuu operaatioihin myös kosovossa ja afrikassa suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin esitetään ulkoministeriön määrärahoihin viidenkymmenenkolmen miljoonan euron määrärahaa vuosittain operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan olevan enimmillään noin viisisataa henkilötyövuotta vuonna kaksituhattakaksikymmentä arvoisa puhemies lopuksi talousarvioesityksessä ehdotetaan itämeren ja barentsin arktisen alueen yhteistyön määrärahoiksi kolme miljoonaa euroa josta euroa kertaluonteisena panostuksena yhteistyö on tärkeä keino edistää lähialueiden vakautta ja turvallisuutta kestävää kehitystä ja taloudellisia toimintamahdollisuuksia tärkeänä osana alueellista yhteistyötä suomi edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja sopeutumista ilmastonmuutokseen

kiitokset ulkoministeri haavisto seuraavana ministeri skinnari

myös viisi

arvoisa puhemies suomi tunnetaan maailmalla osaavana toimijana ja vaikuttavana toimijana suomalainen kehityspolitiikka ja suomalainen kauppapolitiikka ovat molemmat osaavia ja vaikuttavia ja kuten hallitusohjelmassakin on todettu myös osa osaavaa ja vaikuttavaa ulko ja turvallisuuspolitiikkaa suomi on mukana ratkaisemassa merkittäviä globaaleja ongelmia kehitysyhteistyön humanitäärisen avun ja kansainvälisen ilmastorahoituksen kautta vahvempaa kansainvälistä yhteisöä yhteistyötä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan hyvinvoiva vakaampi ja tasa arvoisempi maailma on myös suomalaisten etu yrityksemme tarvitsevat kehitysyhteistyön kautta aukeavia markkinoita ilmasto ja ympäristöhaasteet ratkaistaan vain kansainvälisellä yhteistyöllä oma turvallisuutemme on yhä enemmän riippuvainen muusta maailmasta valtion kehitysyhteistyömenojen arvioidaan vuonna kaksituhattakaksikymmentä olevan yhteensä reilu miljardi euroa tämä on noin nolla pilkku neljäkymmentäyksi prosenttia bruttokansantulosta varsinaiseen kehitysyhteistyöhön esitettävät määrärahat ovat noin kuusisataaseitsemänkymmentäneljä miljoonaa euroa ja kasvavat noin sadalla miljoonalla eurolla vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista rahoitusta lisätään suomen painopistealueille kuten naiset ja tytöt ilmastonmuutoksen vastainen työ laadukas koulutus demokratia ja oikeusvaltiokehitys sekä luonnonvarojen kestävä käyttö monenkeskinen yhteistyö kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö ja humanitäärinen apu saavat lisäpanostusta kertaluontoinen kymmenen miljoonan euron potti vuosina kaksikymmentä viiva kaksikymmentäyksi kohdennetaan ykn projektipalvelutoimisto unopsille joka perustaa suomeen sosiaalisen vaikuttavuussijoittamisen toimiston tämä tarjoaa suomalaiselle elinkeinoelämälle ja innovaatioille uusia verkottumismahdollisuuksia ykssa ja kehittyvillä markkinoilla kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano maksaa triljoonia eli noin kaksituhattakolmesataa miljardia pelkkä julkinen kehitysapu ei tähän riitä tarvitaan sekarahoitusta yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa sekä yksityisen sektorin aitoa sitoutumista tätä työtä me teemme kehitysyhteistyön rooli on luoda markkinoita köyhiin köyhiin kehitysmaihin tilanteissa joissa kansalliset tai kansainväliset yksityiset rahoitusmarkkinat eivät sitä yksin tee suurten riskien takia julkista kärsivällistä kehitysrahoitusta tarvitaan jotta syntyy lisää sekä hyviä työpaikkoja että hyviä

siksi suomi tekee kehityspolitiikkaa niin että investointeihin saadaan mukaan yksityistä rahoitusta ja yrityksiä tämä tapahtuu muun muassa finanssisijoitusten avulla mihin esitetään noin satakolmekymmentä miljoonaa hallitus on laatinut ensimmäistä kertaa koko vaalikauden kattavan laina ja investointisuunnitelman sen mukaisesti määrärahoista ohjataan vähintään seitsemänkymmentäviisi prosenttia ilmastorahoitukseen ja kuusikymmentä prosenttia rahoituskohteisiin jotka kohdistuvat afrikkaan arvoisa lopuksi muutama sana salkkuni toisesta puolesta suomi tekee työtä monenvälisen kauppajärjestelmän ylläpitämiseksi uudistamiseksi ja vahvistamiseksi alkavana vuonna erityisen huomion kohteena ovat neuvottelut australian uuden seelannin indonesian ja kiinan kanssa kauppasopimukset ovat tuoneet myös kestävää kasvua japanin etelä korean ja kanadan vientimme on kasvanut kaksinumeroisilla luvuilla hallitus tekee sen mitä hallitusohjelmassa on sovittu suomi kiinnittyy entistä tiiviimmin kysyntävetoisesti kansainvälisiin ekosysteemeihin viennin ja kansainvälistymisen uudet avaukset tulevat olemaan entistä kokonaisvaltaisempia ja tuloksellisempia ja pitävät mukanaan myös suomalaisten brändien rakentamisen kansainvälisille kentille me siis monipuolistamme samalla suomalaista elinkeinorakennetta yhdysvallat suhteissa haasteena on kauppajännitteiden kärjistyminen nykyisestä jolloin joudutaan tekemään päivittäin töitä positiivisen kauppa agendan eteen vienninedistämistoiminta ja team finland palvelujen tarjoaminen yrityksille on ulkoministeriön ydintoimintaa edustustojen päällikköjen johtama team finland ulkomaantiimi kattaen myös business finlandin

ja kehitysyhteistyöministeri sitten vielä ministeri blomqvist

myös viisi minuuttia

arvoisa herra puhemies värderade herr talman yritän lyhyesti kertoa siitä mitä hallitus tekee pohjoismaisessa yhteistyössä ja myös tasa arvon

eri ministerineuvoston toimialueella ja kahdessatoista pohjoismaisessa instituutiossa pohjoismainen yhteistyö takaa omalta osaltaan että hyvinvointi alueillamme lisääntyy ja liikkuvuus pohjoismaiden välillä on vaivatonta suomi kontribuoi tulevana vuonna pohjoismaisen ministerineuvoston työhön kaksikymmentäyksi miljoonaa euroa lisäksi suomi maksaa korkeakoulusopimuksen mukaista tasausmaksua joka takaa pohjoismaisille opiskelijoille opiskelupaikkoja muissa pohjoismaissa pohjoismaisesta yhteistyöstä jokainen suomalainen maksaa laskennallisesti ainoastaan noin neljä euroa vuodessa

arvoisa puhemies hyvät edustajat hallitusohjelmassa on ennätysmäärä sukupuolten tasa arvoon liittyviä kirjauksia suurimmalle osalle ei kuitenkaan ole budjetoitu erillistä määrärahaa vaan ne sisältyvät eri eri momentteihin budjetissa tasa arvo ja samapalkkaisuusohjelmiin varataan kuitenkin vuoden kaksikymmentä talousarviossa nolla pilkku viisi miljoonaa euroa määrärahalla toteutetaan ohjelmien puitteissa toimia joilla yhteiskunnasta halutaan tehdä tasa arvoisempi ohjelmia suunnitellaan parhaillaan ja niiden arvioidaan valmistuvan ensi vuoden alussa naisiin kohdistuva väkivalta ja ja lähisuhdeväkivalta ovat keskeisiä tasa arvo ja ihmisoikeuskysymyksiä tämä näkyy myös talousarvioesityksessä turvakotien toimintaan varataan kaksikymmentäyksi pilkku kuusi miljoonaa euroa josta kaksi miljoonaa on turvakotipaikkojen lisäämiseksi hallitusohjelman mukaisesti perustetaan naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä siihen on varattu nolla pilkku kaksi euroa raportoijan tulee olla itsenäinen ja riippumaton tehtävän perustaminen edellyttää lainsäädännöllisiä toimenpiteitä ja valmistelussa on tarpeen kuulla eri viranomaisia sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia valtiovarainministeriön budjetinlaatimismääräykset edellyttävät että talousarvioesityksen pääluokkaperusteluihin tulee sisällyttää yhteenvetotarkastelu sukupuolivaikutuksiltaan merkittävästä talousarvioesitykseen liittyvästä toiminnasta tämä oli suora sitaatti vuoden kaksikymmentä budjetin laatimisen yhteydessä valtiovarainministeriö täsmensi

ohjeistusta tasa arvoa talousarvioon hankkeen suositusten mukaisesti ministeriöiden talousarvioesitysten tasa arvoon liittyviä yhteenvetotarkasteluja seurataan vuosittain seurannalla pyritään nostamaan esiin budjetin vaikutuksia eri sukupuoliin sekä tasa arvoon ja siten parantamaan budjetin läpinäkyvyyttä sekä myös laatua ja sillä tavalla edistämään tasa arvoa seurantaa hyödynnetään ministeriöiden toiminnan kehittämisessä hallitusohjelman mukaisesti hallitus laatii myös rasismin ja syrjinnän vastaisen toimintaohjelman ja hallituskaudella tullaan myös laatimaan laaja alainen hyvien väestösuhteiden edistämisen toimintaohjelma

nyt ne edustajat jotka haluavat näistä aihealueista käyttää debattipuheenvuoroja ja lisäkysymyksiä nouskaa seisomaan ja painakaa viides painiketta

tässä minuutissa haluaisin esittää tämä edustustoverkoston vahvistaminen neljällä uudella lähetystöllä on erittäin hyvää toimintaa siinä mielessä että tämä kansainvälisen aseman lujittaminenhan suomen kannalta on on tärkeää ja ja laajentaa ennen kaikkea saavutettavuutta myös tämän viennin ja vientiyritysten kannalta meillä on kuitenkin ongelmana ollut se että joka neljäs kyselyssä oleva vientiyritys on ollut tyytymätön

business finlandin palveluihin ja ja ongelmahan on se että ne resurssit eivät ole olleet riittäviä nytten kun me avaamme lisää lähetystöjä niin haluaisin kysyä millä tavalla me voimme turvata myös sitä että meillä olisi resursseja tämän business finland ja team finland verkoston vahvistamiseksi samanaikaisesti sitten täytyisi myös tarkasti seurata sitä että kun me irakiin avaamme lähetystön niin kuinka tarkoituksenmukaista se on koska afganistanissa meillä on mennyt valtavasti rahaa jo yksistään turvallisuuden ylläpitämiseen ja kuinka tehokasta varojen käyttöä se on kun me sidomme miljoonia tällaisiin valtioihin niin ettemme tämän vaalikauden aikana jumittuisi näihin ja että pystyisimme myös liikkumaan toiseen suuntaan jos se homma ei kannata suomen kannalta taloudellisesti ja muutoin

miljoonaa joista kolme pilkku kuusi miljoonaa turkissa nämä ovat ihmisiä jotka ovat joutuneet lähtemään sotaa pakoon joiden kodit on tuhottu ja joidenka lähiomaisia on saanut surmansa näissä taisteluissa ja siviiliväestöön kohdistuneissa iskuissa äärimmäisen pöyristyttävää että heitä käytetään nyt pelinappuloina ja heitä käytetään uhkakuvina tarkoitan nyt tätä turkin toimintaa turkki on kuitenkin eun jäsenkandidaatti ja neuvottelut eivät tietenkään ole edenneet koska turkin sisäinen kehitys on mennyt koko ajan huonompaan suuntaan mutta eikö tämä ole nyt jo sellainen tilanne jossa turkille olisi asetettava huomattavasti selkeämmät rajat ei siksi ettemmekö haluaisi eurooppalaisia arvoja noudattavaa turkkia unioniin vaan siksi että me saisimme sen aikaiseksi kun tiedämme myöskin turkin sisäisen tilanteen

puhemies ensin komppaan edustaja tuomiojan äskeistä kysymystä aika lailla juuri näillä pitäisin tärkeänä nyt tässä ottaa huomioon myöskin vähän pidemmän aikavälin perspektiivillä olevia asioita eun ja turkin välisissä suhteissa eikä vain nopeaa ratkaisua varmaan ole mahdollista saavuttaa mutta varsinainen kysymys ministeri haavistolle on on siinä että te itse monien muiden ohella tässä olette kiinnittänyt huomiota siihen millä tavoin tätä pitkään euroopan kehitystä riivaannutta kysymystä läntisen euroopan ja itäisen euroopan keskinäisistä suhteista olisi mahdollista lähestyä rakentavilla tavoilla joissa pidetään eun perusperiaatteista kiinni tämä on kysymys josta ei pidä kieltäytyä keskustelemasta vaan päinvastoin suomella lienee sellaista ulkopoliittista pääomaa joka mahdollistaa tässä asiassa dialogin vuorovaikutuksen kautta tapahtuvan kontaktoinnin kysyn teidän vaikutelmaanne tästä kysymyksestä

puhemies turkin toiminta syyriassa on vakavaa ja tuomittavaa se aiheuttaa suuren katastrofin siviiliväestölle ja niille kurdeille jotka siellä ovat taistelleet isis vastaisessa rintamassa tämä turkin toiminta pahimmillaan vapauttaa isis taistelijoita jotka ovat vaaraksi laajemmastikin koko yhteiskunnalle tämä aiheuttaa paineen vyöryn siitä että ihmisiä alkaa tulla eurooppaan ja niin ikään sisäisen pakolaisvyöryn siellä syyriassa paljon puhutaan että suomi on suurempi maailmalla ja oikeastaan kysyisinkin teiltä herra ulkoministeri kun suomella on on ollut ja on hyvät keskusteluyhteydet myöskin turkkiin oletteko te eun puheenjohtajamaan ulkoministerinä pyrkinyt vaikuttamaan turkkiin suoraan ja kuinka me pystymme vaikuttamaan ja kuinka te pystytte vaikuttamaan eun kehyksessä ja ykn kehyksessä siihen että tämä saataisiin mahdollisimman pian parempaan suuntaan

vain minuutti aikaa arvoisa ulkoministeri haluaisin kysyä kun puhuitte rauhanvälityksestä satsaukset siihen ovat erittäin tervetulleita mutta tasa arvon näkökulmasta kuitenkin näyttää siltä että ohjelmista riippumatta naisia on todella vähän koulutettu rauhanvälitystoimintaan ja vieläkin olemme ihan liian alhaisilla luvuilla kehitysyhteistyö ja tietenkin tämä tiekartta nolla pilkku seitsemään olisi todella todella tärkeä ja tässäkin korostetaan tyttöjen ja naisten oikeuksia ja lasten oikeuksia haluaisin kysyä millä tavalla on ajateltu etukäteen onko mahdollista että sukupuolivaikutusten arviointia ja lapsivaikutusarviointia voitaisiin tehdä kaikissa kehitysyhteistyöinstrumenteissa ja ihan viimeiseksi

tasa arvon kohdalla tarkoitus kerätä tasa arvoministerit pohjoismaista erityisesti tänä kautena tekemään jotain maailmaa mullistavaa arvoisa
arvoisa puhemies olen entinen kehitysyhteistyöministeri kun tätä teemaa nyt on otettu esille niin arvoisa puhemies olen iloinen siitä että suomen hallituksella on nyt selkeä asenne siinä että

maailman eri foorumeilla on myös paras tapa ajaa suomalaisten omaakin parempaa tulevaisuutta mutta itse asiassa mietin ihan samaa asiaa kuin edustaja tuomioja silloin noin viisitoista vuotta sitten kun aloitettiin jäsenneuvottelut turkin kanssa turkissa oli meneillään erittäin lupaava myönteinen kehitys oikeusvaltion suuntaan sananvapauden suuntaan niiden perusperiaatteiden suuntaan joille eu rakentuu nyt hyvin pitkään erdoganin valta aikana kehitys on mennyt aivan päinvastaiseen suuntaan ja nyt todella hän on

herra puhemies suomi on antanut kehitysapua yhdeksänkymmentä luvulta alijäämäisten budjettien aikana käytännössä velaksi eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan jos tätä ei olisi teoriassa annettu valtionvelka voisi olla kolmanneksen pienempi se olisi

miljardin summa yhteensä korkoineen eli kolmekymmentäviisi miljardia kankkulan kaivoon on sinänsä lähtenyt suomesta rahaa maailmanparannukseen varmasti sillä on saatu hyvääkin aikaiseksi mutta se mikä minua tässä eniten huolestuttaa on se että samanaikaisesti maailman väkiluku on kasvanut viidestä miljardista kahdeksaan miljardiin sehän ei ole mitenkään ekologisesti kestävää se aiheuttaa resurssipulaa se aiheuttaa saastuttamista ja vaikka mitä nälänhätää ja vedenhätää ja ongelmia ei ole olemassa kuitenkaan mitään realistisia pyrkimyksiä väestönkasvun estämiseksi pysäyttämiseksi kysynkin ministeriltä millaisia realistisia keinoja väestömäärän hillitsemiseksi teiltä

arvoisa herra puhemies huomenna perjantaina vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää tyttöjen päivä on tärkeä vuosittainen muistutus siitä että maailma ei suinkaan ole vielä valmis tänä vuonna tyttöjen päivän teemana on ilmastonmuutos ja ilmastonmuutoksen

puhemies en ole entinen ministeri silti rohkenen kysyä kysyn nimenomaan tästä turkin invaasiosta ja siitä keskustelun sävystä joka hallitsi tuota kyselytuntia ministeriltä haluan siitä kysyä aito humanitaarinen kriisi sotatilanne ja me keskustelemme siitä kuinka suojaa kaipaavat ihmiset voidaan pitää meidän rajojemme ulkopuolella minulle on käsittämätön se tapa eikö geneven pakolaissopimuksella enää ole mitään merkitystä eikö humanitaarisella avulla ole mitään merkitystä tässä kohdassa ja tässä aivan varmasti tarvitaan myöskin rauhanvälitystä ironistahan on se että ykn rauhanvälityksen kumppanuusryhmää suomi tämä on ollut nyt sellainen ironinen asetelma tähän liittyen ministeri sanoi että kaksi miljoonaa euroa ollaan sijoittamassa rauhanvälitykseen norjahan käyttää siihen neljäkymmentäviisi miljoonaa euroa sveitsi on lähes samalla tasolla mitä suomi tällä kahdella miljoonalla eurolla aikoo konkreettisesti tehdä

arvoisa puhemies suomi on tehnyt pitkäjänteistä ja ja vaikuttavaa työtä seksuaaliterveyden ja oikeuksien edistämiseksi kehityspolitiikassa tätä työtä tarvitaan näinä aikoina enemmän kuin koskaan kun konservatiivinen naisten oikeuksia ja seksuaalioikeuksia vastustava liike vahvistuu globaalisti ja jopa euroopassa

jo saavutettujen tyttöjen ja naisten oikeuksien etenemisen ja edes säilyttämisen ilmastokriisi osuu monesti pahiten kaikkein köyhimpiin maihin köyhimpiin yhteisöihin ja haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin tyttöjen ja naisten oikeudet ja ilmasto ovat keskeisiä painopisteitä suomen kehityspolitiikassa kysyisin miten nämä seikat näkyvät laajemmin myös suomen ulkopolitiikassa

kyselytunnin jälkeen eduskuntatalon edessä oli toinen mielenosoitus joka muistutti meitä irakin tilanteesta ja ja niistä levottomuuksista joita siellä on viime aikoina ollut siellä mieltä on osoittanut erityisesti nuori sukupolvi joka on pettynyt korruptioon korkeaan työttömyyteen ja julkisiin palveluihin satojatuhansia on loukkaantunut ja ja kuolleita on ollut ollut noin sata ministeri haavisto kerroitte nyt että irakiin ollaan ollaan avaamassa lähetystöä se on hyvä asia mutta jos voisitte vielä avata hieman sitä miten suomi seuraa tällä hetkellä irakin tilannetta

herra puhemies kyllä täytyy hämmästellä tätä perussuomalaisten kritiikkiä kehitysyhteistyömäärärahoja kohtaan näillä määrärahoilla puututaan nimenomaan muuttoliikkeen juurisyihin mitä edustaja tavio tuossa äsken totesi mikäli suomi ei olisi tehnyt mikäli maailman valtiot eivät olisi tehneet tätä määrätietoista jatkuvaa kehitysyhteistyötä niin en uskalla edes arvioida paljonko meillä olisi euroopassa tällä hetkellä turvapaikanhakijoita joita myöskään perussuomalaiset eivät tänne halua

yhteispohjoismaista ratkaisua suomi hakee että silloin kaksituhattaviisitoista tapahtui ei tapahdu enää uudelleen

arvoisa herra puhemies sbonn verkosto on pohjoismaisten harvinaisten sairauksien kattojärjestöjen muodostama verkosto jossa jaetaan kokemuksia ja edistetään pohjoismaista yhteistoimintaa liittyen harvinaisiin sairauksiin ja näiden järjestöjen toimintaan suomesta verkostoon kuuluvat muun muassa harvinaiset verkosto ja harso rekisteröity yhdistys olisin kysynyt teiltä ministeri blomqvist muun muassa sitä millä tavalla edistämme yhteistyötä liittyen näihin harvinaisiin sairauksiin jotta jaamme kokemuksia

yhteiskuntina vastaamaan näihin tarpeisiin muun muassa lääkkeisiin joita harvinaisissa sairauksissa käytetään ja ja sitä kautta pystymme edesauttamaan sitä että jokainen näihin sairauksiin sairastunut saa apua määritelmähän on se että sairaus on harvinainen kun sairautta esiintyy korkeintaan viidellä ihmisellä kymmenestätuhannesta ja

arvoisa herra puhemies hyvä että suomi on euroopan unionin tavoin ja nyt euroopan unionin puheenjohtajamaana selkein sanoin tuominnut tämän tämän iskun kuitenkin tässä taustalla on tietenkin syntymässä iso iso kriisi josta on vielä vaikea sanoa kuinka laajaksi se leviää muutama vuosi sitten tapasimme kurdien peshmerga joukkojen edustajia puolustusvaliokunnan huoneessa ja ja silloin aidosti tuntui siltä että kansainvälinen yhteisö on yhdessä purkamassa sitä isisin ja toimijoiden pommia joka joka syyriassa syyriassa kylvi kylvi tuhoa nyt olemme tilanteessa jossa me edelleen koulutamme peshmergoja ja samaan aikaan pohjois syyriassa turkki valtaa alaa näettekö arvoisa ulkoministeri tässä yhdysvaltojen vetäytymispäätöksessä jonkunlaisen laukaisuvaikutuksen tämän nykyisen kriisin synnyttämiseen
arvoisa herra puhemies turkin hyökkäys syyriaan on tehnyt sen että al holin leirillä olevat suomalaiset lapset ovat joutumassa entistä suurempaan vaaraan leirillä olevista suomalaisista aikuisista en ole niin huolissani he ovat itse omalla päätöksellään ja vastoin viranomaisten ohjeita sinne menneet ja mielestäni aikuisten ihmisten pitää kantaa vastuuta omista ratkaisuistaan

ole pystynyt päätöstä siitä tekemään kyllä minä ihmettelen ulkoministeri haavisto miksi ette ole edes suomalaisia lapsia sieltä auttamassa suomeen kun oikeuskanslerikin on tänään todennut että lapset voidaan pelastaa vaikka vanhemmat jäisivät

vaalimisessa nimittäin suomalaisen korkean osaamisen hyödyntäminen ja erityisesti innovaatioiden ja keksintöjen kaupallistaminen kaipaavat edelleen kehittämistä vaikka suomalaiset innovaatiot itsessään ovatkin usein erittäin laadukkaita toisaalta ulkomaisen markkinaehtoisen pääoman houkuttelu suomeen teollisina ja muinakin investointeina olisi hyvin tärkeää jotta kotimainen työllisyysasteemme saataisiin nousuun näistä molemmista on myönteisiä esimerkkejä viime viikoilta mutta kysyisin vielä

arvoisa puhemies täällä edustajat tavio ja savio kyselivät väestökysymyksen perään ja väestökehityksen perään on todettu että koulutushankkeet ja naisten kouluttaminen tehokkaimpia tapoja vastata tähän haasteeseen arvoisa puhemies vahvistamme varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahoja noin sadalla miljoonalla eurolla tämä summa ei ole kuitenkaan suuren suuri sillä olemme jääneet kovasti jälkeen siitä maaryppäästä johon haluaisimme lukeutua muista pohjoismaista muun muassa

vastata jokainen on toivonut viiden minuutin puheenvuoroa ja sen he myös saavat haavisto aloittaa

arvoisa puhemies kiitos hyvistä kysymyksistä ja kommenteista ensin aloitan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja niikon kysymyksestä liittyen tähän irakin bagdadin lähetystöön että tuleeko tuleeko mahdollisesti turvallisuustilanne joka sitten vaikuttaisi siihen että kulut kulut ovat hyvin suuret tai jouduttaisiin uudestaan sulkemaan toivottavasti ei tule tällaista tilannetta meillähän on ollut irakissa aikanaan hyvin laajaa kaupallista yhteistyötä ja tietysti tänä päivänä on myöskin paljon inhimillistä kanssakäymistä irakin irakin suuntaan pidämme siinä mielessä tätä lähetystöä tärkeänä edustaja honkasalo kysyi miten olemme suhtautuneet näihin viime aikojen väkivallantekoihin ja aivan kohtuuttomiin mielenosoittajien ampumisiin ja ja pidätyksiin olemme reagoineet niihin hyvin jyrkästi ja ja viestittäneet myöskin irakin pääministerille että pidämme tällaista

niistä mahdollisuuksista joita suomella ja eulla vielä on tässä tilanteessa vaikuttaa voidaanko turkkiin vedota voidaanko sitä painostaa ensi maanantaina on eun ulkoministerien kokous ja varmasti kaikki miettivät tahoillaan mitkä olisivat ne keinot saada tämä sotilaallinen toiminta loppumaan ja ja saada tilanne sellaiseksi että siellä löytyisi neuvottelutulos itse olen ajatellut syyrian kurdien tulevaisuutta myöskin siitä näkökulmasta että kun on sinänsä tapahtunut hyvä edistysaskel syyriaan on tullut perustuslakityöryhmä valmistelemaan uutta perustuslakia mutta siinäkään eivät ole kurdit nyt olleet mukana ja olisi erittäin tärkeää että he olisivat rakentava osa syyrian tulevaisuutta ja tähänkin pyrimme tietysti kansainvälisesti vaikuttamaan

edustaja kiljunen kysyi oikeastaan jatkoksi tähän että mitä näillä rauhanvälitysrahoilla voidaan saada aikaan ja mitä voidaan tehdä tietysti mainitsitte maita jotka ovat ottaneet vähän nopeamman spurtin tässä rauhanvälityksessä ja ja hyvin suurilla varoilla tekevät tätä meidän vahvuutemme oovat ehkä hyvät neuvottelijat hyvät järjestöt hyvät henkilöt jotka tällä sektorilla toimivat laaja kontaktiverkko ja sitten suomen maine sellaisena maana joka on ratkaisukeskeinen näissä ongelmissa tuolla ykn yleiskokousviikon aikana tuli hyvin paljon sen tyyppisiä yhteydenottoja joissa joissa kysyttiin voisiko suomi sitä tai suomi tätä ja ja yleensä olemme vastanneet niihin positiivisesti ja etsineet sitten sen tahon joka voisi suomesta näihin asioihin vastata tämä liittyy myöskin kysymykseen joka oli sekä eva biaudetlla että saara hyrköllä että mitä teemme tyttöjen ja naisten eteen eri tavoin ulkoministeriössä haluan nyt ensin nostaa esiin tämän naisrauhanvälittäjäverkoston jonka luomisessa suomi on ollut aktiivinen ja josta nyt näyttää tulevan tämmöinen malli afrikan unioni kehittää omaa naisrauhanvälittäjäverkostoa ja muuta ja olemme näiden näiden verkostojen yhteenliittymä ja tukeneet tässä olemme olleet hyvin näkyviä myöskin yk työssä ja yk toiminnassa useammat edustajat mainitsivat myöskin ilmastonmuutoskysymyksen muun muassa jaana pelkonen otti tämän ja aikamme suuriin haasteisiin vastaamisen varmasti ministeri skinnari vastaa kehitysyhteistyön puolelta mutta oli tietysti hyvä huomata tuolla ykn yleiskokousviikolla että esimerkiksi ykn pääsihteeri sanoi että hän on nyt huomaavinaan tämmöisen kilpailun kohti parasta olevan menossa pohjoismaiden kesken ilmastokysymyksissä meillä oli suomessa ilmastovaalit keväällä tanskalla on hyvin kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ruotsi kirii ilmastoasioissa norjalla on oma ilmasto ohjelmansa päinvastoin kuin joskus että on tämä race to the bottom niin nyt ollaan menossa ylöspäin ja kiritetään toisiamme mutta myöskin luodaan semmoinen malli maailmaan yhdestä alueesta jolla on yhteiset kunnianhimoiset tavoitteet

suomen ulkopolitiikkaan ja ja eu puheenjohtajuuskauteen voisi vielä sanoa että olemme tietysti myöskin eun piirissä pyrkineet edistämään rauhanvälityskysymyksiä ja ja rauhanvälityksen merkitystä ja ja toivomme että euroopan unioni olisi kokoaan suurempi myös näissä rauhanratkaisuissa ja tietysti tässä lähi idän syyrian irakin kohdalla euroopan unionilla on nyt todella näytön paikka
kiitokset seuraavana ulkomaankauppa ja kehitysyhteistyöministeri skinnari myös viisi minuuttia

arvoisa puhemies kuten avauspuheenvuorossani totesin kehitys ja kauppa liittyvät toisiinsa ja voi sanoa että entistä tiiviimmin siinäkin mielessä suomi on saanut kiitosta siitä että meillä nämä salkut ovat samalla ministerillä näin on muun muassa hollannilla aloitan tasa arvosta naisten ja tyttöjen asemasta

arvioinnista edustajat biaudet tavio hopsu pelkonen kyllä suomen ehdoton prioriteetti kehityspolitiikassa on naisten ja tyttöjen oikeudet ja vahvistaminen se näkyy aivan kaikessa ja tähän voisi lisätä myös vammaisten aseman sekin näkyy kaikessa tekemisessä seksuaali ja lisääntymisterveys ja oikeudet teemana oli oikeastaan meidän pääteema yk viikolla yhdysvalloissa ja kuten ulkoministeri sanoi meitä arvostetaan meidän toimijoita meidän kansalaisjärjestöjä meidän yhteistyötä ja myös niitä tuloksia mitä suomi on saanut aikaan vahvistamalla näitä oikeuksia me vaikutamme perheiden ja koko yhteiskunnan hyvinvointiin ja kestävään talouskehitykseen ja tässä nyt esimerkkejä tuloksista suomen tuella ykn väestörahastoon vuosina kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista yhä useampi nainen on saanut ehkäisyn muun muassa palkattiin neljäkymmentäseitsemäntuhatta kätilöä kolmessakymmenessäyhdeksässä maassa ja saatiin noin neljäkymmentä miljoonaa nuorta seksuaali ja lisääntymisterveyspalveluiden piiriin nämä ovat mielestäni tuloksia tasa arvosta kaiken kaikkiaan siitä miten päästään tavoitteisiin on näitä esimerkkejä ja voin jakaa niitä mielelläni teidän kanssanne sukupuolivaikutusten arvioinnista toteaisin edustaja biaudetlle että ulkoministeriö on uusimassa ohjeistustaan läpileikkaavista tavoitteista eli tähänkin on kiinnitetty huomioita sukupuolinäkökulman vahvistamiseksi tavoitellaan sitä että kahdeksankymmentäviisi prosenttia rahoituksesta sisältää sukupuolten välistä tasa arvoa edistäviä tavoitteita sitten edustaja pelkoselle ja myös tietysti edustaja hopsulle miten hallitus miten suomi tavoittaa ykn tavoitteet agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteet eli nolla pilkku seitsemän tiekartasta on kysymys tämä hallitus lähtee tekemään tätä kunnianhimoista polkua tämä hallitus on sen tekemiseen sitoutunut ja olemme myös sitoutuneet tekemään ylivaalikautiset periaatteet kehitysyhteistyölle nämä prosessit lähtevät liikkeelle ja on aivan selvää että tiivis yhteistyö parlamentin ja sitä kautta kaikkien toimijoiden kanssa niin kansalaisjärjestöjen kuin muidenkin kanssa on avainasemassa mutta on myös selvää että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen puhtaasti ja pelkästään julkisella julkisella rahalla näyttää hyvin epätodennäköiseltä jopa mahdottomalta siksi me tarvitsemme sekarahoitusta erilaisia uusia rahoitusten muotoja ja myös yksityistä sektoria

kuuluu ministeri kulmunille mutta korostan sitä että team finland kokonaisuutena on pikkuhiljaa onnistumassa siinä että me saamme liimattua näitä palveluita ehjäksi kokonaisuudeksi se koskee meidän kansainvälistä verkostoa mutta myös kotimaata jotta se yrittäjä jotta se yritys on aidosti keskiössä me teemme viennin ja kasvun kansainvälisen strategian se tulee olemaan hyvin konkreettinen olen esimerkiksi itse henkilökohtaisesti ollut yhteydessä kolmeenkymmeneen avainmarkkinaan ja sitä kysyntävetoisuutta lähtenyt rakentamaan jotta meidän innovaatiojärjestelmämme jotta meidän vienninedistäminen vastaa siihen aitoon kysyntään mitä siellä kohdemaassa on ja kuten sanoin japanilla etelä korealla kanadalla on kaksinumeroiset kasvuluvut

mutta me teemme parhaamme ja me teemme sen myös suudella tavalla

arvoisa herra puhemies tässä tuli aika monta monta hyvää hyvää sekä kysymystä että myös ehdotusta ja kehotusta ja siitä olen kiitollinen mitä tulee pohjoismaiseen yhteistyöhön niin on on tietysti hyvä muistaa aina että

sitä tehdään ministerineuvostossakin yhdellätoista eri ministerineuvoston toimialueella joten en en nyt pysty ottamaan kantaa sitten ihan näitten sektoriministerien puolesta kaikkiin asioihin mutta yleisellä tasolla sanon sen että että pohjoismaiset ministerit myös yhteistyöministerit tietysti kokoontuvat vaihtavat kokemuksia mitä tehdään kotimaassa ja mitä voidaan oppia toisilta ja sitten meillä on yhteisiä tavoitteita joita pyritään edistämään tässä edustaja juvonen muun muassa kysyi mitä me yhdessä voimme tehdä ja se on minusta sellainen asia mitä pohjoismaisella tasolla pitäisi ehkä vielä enemmän miettiä että mitä me voimme ulkomaailmaan päin tehdä enemmän yhdessä miten saada enemmän vaikuttavuutta mitä tulee juuri näihin harvinaisiin sairauksiin ja lääkkeisiin ja niihin spesifisiin asioihin niin niin sektoriministerit vastaavat siitä mutta mutta se ajatus että tehdään myös näissä asioissa on hyvä

tasa arvoministerit ja onko meillä mitä termiä käytit mullistavia avauksia tulossa no kokoonnuimme islannissa tässä vähän aikaa sitten ja vaihdoimme sielläkin kokemuksia ja meillä oli hyviä keskusteluja ja sitä yhteistyötä tietysti jatketaan ja kokoonnumme seuraavan kerran joulukuussa tukholmassa minusta tässä suomellakin on aika paljon mitä voimme oppia ottaa esimerkkiä siitä mitä muissa pohjoismaissa on tehty muun muassa islanti ja ja ruotsi voivat olla aika hyviä esikuvia myös suomelle mitä tulee tasa arvoon sitten tietysti mietimme aivan kuten tässä vastasin edustaja juvoselle mitä me yhdessä voimme tehdä eun tasolla ja myös kansainvälisellä tasolla jotta pystytään edistämään tasa arvoa sitten tässä tässä sekä edustaja pelkonen että hyrkkö painottivat tärkeitä asioita mitä tulee tyttöjen ja naisten naisten asemaan seksuaali ja

ja seksuaalioikeuksiin kannatan olen aivan aivan samaa mieltä ja hallituskin on ja pyrimme sitä edistämään nyt suomen puheenjohtajuuskaudella eussa nostamme keskusteluun juuri näitä asioita jatkuvasti ja pyrimme saamaan tietysti jäsenmaat mukaan näihin näihin parannuksiin ja jo pieni edistysaskel on on hieno hieno asia vaikkei se olisi maailmaa mullistava sellainen sitten lopuksi arvoisa herra puhemies minusta ehkä meidän suurimpia haasteita on on juuri tämä sukupuoliarviointi se että se tehdään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti ja että tasa arvoa pystytään valtavirtaistamaan niin että se se on kaikessa meidän toiminnassamme läsnä ja sitä tiedostetaan ja ja mietitään ja myös arvioidaan ja sitten sitten tulosten perusteella taas uudelleen arvioidaan mitä voidaan tehdä paremmin ja toisin

jo alussa että pohjoismainen yhteistyö ja tasa arvo minusta sopivat todella hyvin yhteen ja pohjoismaitahan yhdistävät juuri nämä arvoasiat tasa arvo avoimuus demokratia yhdenvertaisuus ja ja yhdessä voimme tehdä tehdä parempaa työtä myös eun tasolla nostaisin vielä tähän ilmastokysymyksen ja missä kaikki pohjoismaat ovat aika eturintamassa ja siinä pystymme varmaan yhdessä yhdessä paljon parannuksia saamaan aikaan

tässä haluaisin vielä edustaja kärnälle kyllä mainita sen että kannattaa lukea tämä meidän vaihtoehtobudjettimme minkä me olemme ryhmässä tehneet kyllä me olemme nostaneet esille myös kehitysyhteistyön osalta sen että ennen kaikkea sen pitäisi perustua pohjimmiltaan vapaaehtoisuuteen mutta me ymmärrämme myös että sen pitäisi kohdistua tyttöjen ja naisten aseman vahvistamiseen ja sen lisäksi että passiivisen rahan antamisen sijaan sitä keskitettäisiin konfliktien ratkaisuun nämä lukevat meidän vaihtoehtobudjetissamme toisaalta täytyy muistuttaa myös vihreitä siitä että tehän lupasitte vaalien alla palauttaa tämän kansalaisjärjestöiltä tehdyn leikkauksen joka oli yli neljäkymmentä miljoonaa euroa lähes neljäkymmentäviisi miljoonaa euroa ja nyt te sitä palautusta ette ole tekemässä puuttuu edelleen lähes kolmekymmentä miljoonaa joten kannalla siellä se raha menee hyvään kohteeseen mutta se itse kysymys arvoisa ministeri kun te menette neuvottelemaan tämän turkin ja syyrian kriisin ratkaisemiseksi niin niin siellä varmasti tulee esille myös se rupeaako euroopan unioni mahdollisesti asettamaan jotain mahdollisia sanktioita jos tämä homma jatkuu nyt kun suomesta ja euroopasta miljoonia turisteja käy turkissa jatkuvasti ja turkki elää turismilla niin voisiko myös jollakin tavalla ainakin arvioida sen että miten se vaikuttaisi turkkiin jos sinne ei enää matkustettaisi jos se olisi turvaton paikka

herra puhemies edustaja savion ja edustaja niikon tavoin olen tosiaan itsekin huolissani tästä hallitsemattomasta väestönkasvusta mutta näen että tämä kehitysyhteistyö on paras tapa torjua sitä teille voi toki tulla yllätyksenä että näitäkin suomen antamia määrärahoja käytetään nimenomaan seksuaalivalistukseen ja seksuaaliterveyttä edistävään työhön sen sijaan nämä teidän keinonne jäävät kyllä nyt hyvin epäselviksi ja

ymmärrä minkälaisessa kuplassa te elätte ja minkälainen maailma tällä teidän politiikallanne rakennettaisiin keskusta näkee niin että paras tapa auttaa ihmisiä paikan päällä ja estää hallitsematonta muuttoliikettä on panostaa kehitysyhteistyöhön ja te voisitte tukea hallitusta jos tämä on nyt hyvä linja teidänkin mielestänne

arvoisa puhemies en ole esittänyt mitään kehitysyhteistyörahojen kokonaan poistoja en edes viitannut sellaiseen puheenvuorossani sen sijaan puhuin siitä minkä mittasuhteen rahoista on ollut kyse kun suomi on näitä antanut käytännössä velaksi omasta budjetistaan linja nimenomaan itse kehitysyhteistyön kehitysyhteistyön tehokkuudesta puhumme meitä kiinnostaa tässä kaksi asiaa raha ja tehokkuus olisi parempi perinteisen suoran budjettituen tai sitten eri kautta kierrätettävän korruptiota aiheuttavan tuen sijaan nimenomaan panostaa tähän yritysten kautta ja yritysten vientiä ja ja kauppaa lisääviin

arvoisa puhemies ajatellaan suomen käyttämiä rahoja budjetissa niin varmastikaan ei ole montaa kohdetta jotka olisivat niin tarkkaan tiedossa kuin kehitysyhteistyö mikä näiden määrärahojen vaikuttavuus on ja myös viime kaudella siihen vaikuttavuuteen käytettiin paljon panoksia se on tehokasta ja toimivaa ja suomi on myös kansainvälisissä yhteyksissä sitoutunut siihen että näin toimitaan itse asiassa tästä haluaisinkin kysyä vielä ministeri skinnarilta nimittäin hallitusohjelmassa on kirjaus siitä että suomi tavoittelee seitsemän prosenttiosuutta bktstä kehitysrahoituksessa mutta nyt tälläkin lisäyksellä prosenttiosuus pysyy ennallaan ymmärtääkseni ulkoministeriössä pitäisi olla laskelmia askelmerkkejä siitä miten tälle polulle päästään mitä todella ovat ne suunnitelmat siitä että tämä kansainvälinen sitoumus täytetään
arvoisa puhemies edustaja tavio toi esille sen että juuri nimenomaan viime hallituskaudella selkeästi panostettiin viennin edistämiseen kehitysyhteistyövaroja leikattiin myös kansainvälisissä vertailuissa todettua laadukkainta apua eli kansalaisjärjestöapua sehän lähes puolitettiin kysyisinkin hallitukselta mitä nyt tehdään siinä että saavutettaisiin hallitusohjelman mukaisesti tuo viidentoista prosentin taso kehitysyhteistyörahastosta nimenomaan kansalaisjärjestöjen kautta anottavaan apuun koska se menee kaikkein parhaiten perille nimenomaan köyhyyden ongelmien ratkaisuun tässä erityisenä kysymyksenä halusin nostaa esille nämä ulko ja

toimivat kansalaisjärjestöt ja siinä olevan tuen joka myöskin viime hallituskaudella vähennettiin lähes puoleen nyt nämä kansalaisjärjestöt ovat esittäneet että sitä apua kaksinkertaistettaisiin kysyisin ministeriltä että ollaanko tähän nimenomaan ulko ja turvallisuuspolitiikan kentällä toimivien kansanjärjestöjen apuun tukeen

tällä hetkellä kaksisataakuusikymmentäneljä miljoonaa lasta ei pääse kouluun ja noin kahdeksansataa miljoonaa lasta ei opi koulussa perustaitoja näen että koulutus on kaiken kestävän yhteiskunnallisen ja taloudellisen kasvun perusta lasten asemaa ja tulevaisuutta voi mielestäni parantaa pysyvästi kohdistamalla apu koulutukseen siis koulutus kehitysyhteistyön kärkiteemana kysyisin siis arvoisalta ministeri skinnarilta miten te näette koulutusviennin osuuden ja ylipäätään koulutuksen osuuden kehitysyhteistyössä tietäen jo että suomi on yksi maailman johtavia koulutusmaita joilla varmasti olisi myös kehitysyhteistyössä voimakkaasti annettavaa

arvoisa puhemies suomessa sukupuolten tasa arvo toteutuu paremmin kuin suurimmassa osassa maailmaa mutta suomessakin on vielä tehtävää naiset esimerkiksi ansaitsevat keskimäärin vähemmän vähemmän ja tekevät keskimäärin enemmän kotitöitä kuin miehet palkkaero naisten ja miesten välillä on suomessa suurempi kuin

perussuomalaisten riveistä tulee varsin ristiriitaisia kannanottoja ja edustaja kärnän tavoin en voi kuin ihmetellä mikä kumma perussuomalaisille oikein kelpaa kun se ei tämän viikon puheiden perusteella ole turvapaikanhakijat se ei ole työssäkäyvät maahanmuuttajat se ei ole kiintiöpakolaiset eikä se ole kehitysyhteistyö olen todella iloinen että kehitysyhteistyömäärärahat saadaan viime vuosien järkyttävien leikkausten jälkeen kasvuun nämä leikkaukset olivat vahingollisia paitsi suomalaisten järjestöjen tekemälle työlle myös suomen maineelle ja sitä kautta meidän ulkopoliittiselle vaikuttavuudellemme maailmalla tulevissa budjeteissa tätä nostamista on syytä jatkaa

mitenkään yksinkertainen kysymys arktisessa yhteistyössä mutta kysyisinkin ulkoministeriltä voisiko arktinen yhteistyö olla nykyistä vaikuttavampi työkalu kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan

kunnioitettu puhemies niin todellakin me emme siis vastusta kaikkea kehitysapua mutta se missä me olemme havainneet eniten ongelmia on maakohtaiset kehitysapupanostukset sekä monenkeskiset kehitysapupanostukset näiltä pitäisi sitä painopistettä liikuttaa toisiin kehitysapukohteisiin eli täytyisi tehdä siis painopistemuutos ja nyt haluaisin tällä kehitys ja kauppateemalla jatkaa kyllä kehitysapu ja sen yhdistäminen viennin edistämiseen on se keskeinen asia siellä täytyy olla sitä vienninedistämisosaamista ja tavoitteitten asentaa ja nyt mennään kehitysapuyhteistyöhön ja niihin finanssisijoituksiin kun täällä budjetissa on satakaksikymmentäyhdeksän miljoonaa laitettu siihen täällä on laina ja sijoitusmuotoista kehitysapuyhteistyötä ja tänne ollaan suunnittelemassa sitä investointisuunnitelmaa niin missä vaiheessa tämä suunnitelma on tällä kehitysyhteistyömallilla tässä on palaumaodote me voimme saada sieltä jotakin joskus takaisinkin ja samaan aikaan edistää

arvoisa puhemies turkin sotatoimet kurdeja kohtaan ovat erittäin tuomittavia turkissa on tällä hetkellä lähes neljä miljoonaa syyrian pakolaista jotka presidentti erdogan on uhannut lähettää kohti eurooppaa jos arvostelemme hänen toimiaan tämä ei ole suinkaan ainoa vihamielinen toimi mitä presidentti erdogan on kohdistanut euroopan unionin maita kohtaan esimerkiksi kyproksella kyproksen aluevesillä turkki on porannut kaasua kyproksen vastustuksesta huolimatta nyt kohdistettujen sotatoimien tavoitteena on se että turkki saisi turvavyöhykkeen syyrian kurdialueelle tulevia pakolaisia varten mutta herää kysymys riittääkö tämä presidentti erdoganille onko hänellä jokin suurempi tavoite tässä minkä viestin hän haluaa lähettää euroopalle ministeri haavisto nyt eulta olisi tultava selkeä viesti siitä että euroopan unioni ei ota tätä pakolaisvirtaa vastaan euta ei voi uhkailla

edustaja vähämäki painopisteen muutos te kuvailitte miten te vastustatte mutta se niihin sanoihin ei yhtään konkreettista tekoa tämä keskustelu on erikoista siinä mielessä että kun keskusta haluaa että tänne ei tarvitsisi maahanmuuttajien tulla turvapaikkaa hakemaan vaan auttaisimme paikan päällä niin te vastustatte sitä paikan päällä annettavaa apua ja te vastustatte myös heidän tuloaan tänne tässä teidän politiikassanne ei ole mitään logiikkaa mikä on perussuomalaisten linja mikä on perussuomalaisten linja kuinka te estäisitte maahanmuuttoa kuinka te estäisitte turvapaikanhakijoitten tuloa ja kuinka te kuinka te estäisitte sen että ihmisten ei ennen kaikkea tarvitsisi lähteä sieltä parempiin oloihin me me haluamme auttaa paikan päällä siinä että he oppivat viljelemään maata itse ruokaa heillä on vesitalous kunnossa heitä koulutetaan heille annetaan terveydenhuoltopalveluita niin että heidän ei tarvitsisi tänne tulla mutta mikä on perussuomalaisten linja

arvoisa puhemies edustaja savola kerron nyt

me olemme aivan samalla linjalla siinä että me haluamme ehkäistä kriisejä me haluamme auttaa katastrofeissa ihmisiä me haluamme edistää tyttöjen ja naisten asemaa kehitysmaissa tätä me olemme puhuneet ainakin kaikki ne vaalikaudet kun minä olen tässä talossa ollut

se ero mikä meillä on kuunnelkaa teihin vanhoihin puolueisiin on tämä me teemme uudistuksia koska meidän äänestäjämme haluavat kehitysyhteistyö perustuisi lähtökohtaisesti vapaaehtoisuuteen elikkä veroedun kun ihmiset lahjoittavat rahaa ja vaikka tämä kuitenkaan ei toteudu me emme silti halua lopettaa niitä välttämättömiä toimenpiteitä mutta vastaavasti esimerkiksi tällainen tilanne kun afganistanille annetaan kolmekymmentä miljoonaa tänäkin vuonna ja ensi vuonna

valtioihin missä sitä rahaa ei käytetä oikein me haluamme kohdentaa ne rahat mieluummin kansalaisjärjestöille kuten kepalle jota te vihreät olette luvanneet

arvoisa puhemies kestävän kehityksen ja tuloksellisuuden näkökulmasta suomen kehitysyhteistyön painopisteen on oltava kasvavassa kasvavassa määrin koulutuksessa ja suomalaisen koulutusosaamisen viennissä kehittyviin maihin se vahvistaa tyttöjen ja naisten asemaa sekä koulutusta mikä on suomen kehityspolitiikan tavoite näin kansainvälisen tyttöjen päivän aattona on hyvä nostaa esiin tyttöjen koulutuksen merkitys sen on pitkään tiedetty olevan avain köyhyyden torjumisessa hyvinvoinnin lisäämisessä ja väestönkasvun hillitsemisessä siitä huolimatta lähes kaksi kolmasosaa maailman lukutaidottomista lukutaidottomista on naisia suomi voi tukea kehitysmaiden opetustoimen vahvistumista hyödyntämällä suomalaisen koulutusjärjestelmän menestystekijöitä kuten opettajankoulutusta ja koulutusjärjestelmän laatua kysyn voitaisiinko kehitysyhteistyössä nykyisestään painottaa koulutusvientiä tyttöjen turvaksi se olisi viisasta kun niukat resurssit on käytettävä mahdollisimman tuloksekkaasti kestävän kehityksen hyväksi

puhemies hallituksessa on kunnianhimoisesti linjattu että suomen koko ulkopolitiikka on ihmisoikeusperustaista kuinka varmistamme tämän linjakkuuden eri politiikkalohkoilla esimerkiksi kauppapolitiikassa kehityspolitiikassa puolustuspolitiikassa toinen asia jonka haluan nostaa on afrikan kasvava merkitys tulevaisuudessa afrikan väestö tuplaantuu vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä ja nuorten osuus on nyt jo yli kuusikymmentä prosenttia väestöstä kuinka kuinka suomi ottaa tämän nuoren väestön huomioon komppaan tässä vikmanin ja kivirannan puheenvuoroja ja kysyn kuinka tämä hallitusneuvotteluissakin sovittu uusi kärkiteema koulutus saadaan näkymään vahvemmin suomen kehityspolitiikassa

puhemies minulla on kysymys ministeri skinnarille nimenomaan koskien kiinan ulkomaankauppaa ja varsinkin keski kiinaa suomellahan on pitkään ollut hyvät suhteet kiinaan suomalaisia yrityksiä on paljon kiinassa kolmesataa plus ja miljardien arvosta on myös sijoituksia ja miljardien arvosta on myös sijoituksia pääosin shanghain pekingin alueella kun itsekin olen asunut kiinassa aikaisemmin niin pitkään on on hämännyt se että siellä keski kiinassa siis sichuanin provinssissa missä asuu sata miljoonaa ihmistä ja ylitsekin ja mikä on hyvin tärkeä logistisesti varsinkin tulevaisuudessa ja missä on paljon koulutettua työvoimaa ja oikein tämmöinen innovaatiobuumi parasta aikaa ja myös kustannustaso on alhainen juurikaan näkynyt suomalaisia tanskalla on suurlähetystö siellä chongqingin kaupungissa ja esimerkiksi ranskalaiset liikkuvat siellä hyvin aktiivisesti ja tuntevat ihan paikalliset startup yrityksetkin mutta jostain syystä suomella tämä alue ei ole ollut kartalla kun teillä oli nämä plus kolmekymmentä aluetta niin onko tämä nyt

puhemies ensi vuonna on pekingin julistuksesta kaksikymmentäviisi vuotta siellä itse asiassa ensimmäistä kertaa julistettiin että tyttöjen oikeudet ja naisten seksuaali ja terveysoikeudet ovat ihmisoikeuksia olemme todella iloisia siitä että voimme täysin rinnoin nyt sitten maailmalla

tämä liittyy myös opetuksen ja osaamisen lisäämiseen että tytöt tietäisivät enemmän omista oikeuksistaan haluaisin ehkä vähän kysyäkin tästä kehitysyhteistyön sisällöstä että millä tavalla se on ehkä huomioitu onko tässä esimerkiksi humanitäärisen avun sisällä pohdittu sitä miten voisi enemmän kohdentaa varoja opetukseen me tiedämme että tällä hetkellä humanitäärisen suojelun tarpeessa on viisikymmentä miljoonaa lasta maailmassa apua koulutuksen järjestämiseen tarvitsee seitsemänkymmentäviisi miljoonaa lasta kolmessakymmenessäviidessä kriisimaassa ja joka viides lapsi maailmassa elää konfliktialueella tuntuu että tarpeet ovat aivan suunnattomat onko humanitäärinen apu tai monenkeskinen apu se tie tässä edetä

arvoisa puhemies finanssisijoitukset ovat tulleet voimalla yhdeksi instrumentiksi kehitysyhteistyön rahoittamiseen vaikka sijoitusten pitkäaikaisista kehitysvaikutuksista sekä ylipäätään tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta on toistaiseksi melko vähän tietoa nykyiset kehitysrahoitusinstrumentit eivät myöskään mahdollista joustavasti monitoimijayhteistyötä yksityisten yritysten kansalaisjärjestöjen ja esimerkiksi tutkimuslaitosten välillä nyt kysymys ministeri skinnarille millä keinoin ulkoministeriö aikoo edistää kehitysjärjestöjen ja kestävää kehitystä edistävien yritysten välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua ja sitten myös arvioida aikaisempaa paremmin

minkälaisiin hankkeisiin ne todellisuudessa kohdentuvat moni pohtii ihan vakavasti pitääkö kehitysyhteistyövaroja käyttää yrityksiin

herra puhemies käytin äsken lyhyen välihuudon mutta haluan tämän nyt ihan virallisesti debatissa todeta kuuntelin hyvin tarkkaan edustaja tavion siis eduskuntaryhmän puheenjohtajan puheenvuoron jossa hän esitti laskelman siitä että kolmenkymmenen vuoden aikana suomessa on käytetty kolmekymmentä miljardia kehitysapuun kehitysyhteistyöhön tarkistan myöhemmin nauhalta sanoiko hän että nämä rahat ovat menneet kankkulan kaivoon vai mikä oli tämä mitä hän käytti siinä mutta olihan se kannanotto siihen että perussuomalaisten linja on se että ei pidä yhtään antaa rahaa tähän tarkoitukseen tämän huusin välihuutona sen sijaan arvostan suuresti edustaja vähämäeltä täällä kuulemiani puheenvuoroja edustaja niikonkin puheenvuoro oli hyvä ja erisisältöinen tässä mutta eduskuntaryhmänne puheenvuoro oli juuri tällainen arvelinkin etukäteen että tästä syntyy aika mielenkiintoinen debatti koska parhaimmillaan me kävimme jo nolla pilkku viidessäkymmenessäyhdeksässä prosentissa sitten se putosi nolla pilkku ja nyt se on nousemassa nolla pilkku
perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja edustaja juvonen
arvoisa herra puhemies suomen ulkoministeriöllä on perinnässä väärinkäytösten kohteeksi joutuneita kehitysyhteistyövaroja näin ainakin muistaakseni vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kerrottiin kysyisin teiltä ministeri millä tavalla edetään tällaisessa tilanteessa jos havaitaan väärinkäytöksiä täällä on muun muassa tällaisia hankkeita kuin mosambikin sunafop metsähanke sambian hanke täällä on tällaisia ja jopa vuodesta kaksituhattaneljätoista on yritetty periä takaisin sieltä sitä rahaa minä kysyisin mitä tämä tarkoittaa miten näissä edetään ja millä tavalla rahoja seurataan onhan se tietysti sääli ja äärettömän harmillista että raha ei mene oikeaan kohteeseen ja kun kissa on poissa niin hiiret hyppivät pöydällä tämä vanha sananlaskuhan pätee monessa asiassa kertokaa hieman meille pitävätkö nämä paikkansa ovatko ne edelleen perinnässä ja saadaanko ikinä takaisin niitä rahoja mitkä ovat väärinkäytöksiin menneet

herra puhemies turkin iskut syyriassa ovat tuomittavia ja on ollut oikein että suomi oli etunojassa niitä tuomitsemassa nyt kerrotaan että turkki on iskenyt myös vankiloihin joissa on daesh terroristeja ovatko he sieltä vapautuneet iskun myötä sen aika näyttää ja nyt al holissa kuulemma naiset odottavat jo vapautumistaan ja lähtemistä sieltä sitten liikkeelle oikeuskansleri tuomas pöysti on todennut että suomen on mahdollista hakea lapset ilman vanhempien suostumusta kysyisin ulkoministeriltä oletteko te valmistautuneet valmistautuneet auttamaan näitä pienimpiä lapsia en puhu nyt viisitoista enkä seitsemäntoista vuotiaista vaan sylilapsista että heidät sieltä pois saataisiin toisaalta kysyn ettehän te valmistele mitään sellaista toimenpidettä että sieltä haettaisiin aikuisia miehiä tai aikuisia naisia pois sillä heihinhän meillä ei ole mitään velvoitteita

ihmettelen monia tässä käytettyjä puheenvuoroja yhdessä perussuomalaisten puheenvuorossa sanottiin että monenkeskisten järjestöjen kautta ei pitäisi antaa rahaa toisessa sanottiin että kahdenvälistä rahaa ei saisi antaa toisaalta sitten tiedämme että koulutukseen sijoittaminen on yhteiskunnan kehityksen kannalta erittäin keskeistä niin tärkeää ja hyvää ja kannatettavaa kuin kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö onkin emme kai me ajattele että pelkästään sen varassa voisi olla esimerkiksi kehitysmaiden koulutusjärjestelmä olen myös hyvin iloinen siitä että hallitus painottaa niin kuin oikein on naisten ja tyttöjen oikeuksia koulutusta ja seksuaali ja lisääntymisterveysoikeuksia

arvoisa herra puhemies edustaja skinnaria pitää kiittää määrätietoisesta otteesta otteesta tonttinsa hoidossa on erittäin hyvä että ensinnäkin kehitysyhteistyötä ja

yhdistetään ja haetaan hyötyjä molemmin puolin puolin siitä että kautta myöskin annetaan apuja kehittymättömimmille maille kysymykseni liittyy oikeastaan siihen että meidän vientiverkostomme meidän suurlähetystömme ja henkilöstömme ovat edelleen esimerkiksi naapurimaatamme ruotsia pienemmät

kuinka meidän ulkoministerimme varmistaa sen että meillä on paras osaaminen niissä potentiaalisissa vientimaissa mitä suomella on jotta jokainen henkilö siellä on myös meidän vienninedistäjämme markkinamies tuoden suomalaista brändiä ulos voimakkaasti jotta voi kehittyä ja ja erityisesti suomalaiset ruokatuotteet voivat päästä paremmin

arvoisa puhemies olen tehnyt puolet edellisestä työurastani ulkomailla ja tärkein oppi oikeastaan mitä sieltä olen saanut on on ihmisten luottamus suomeen ja ja suomalaisuuteen tätä arvoa ja mainetta ei missään nimessä saa vaarantaa pääministeri rinteen arvaamattomat lausunnot esimerkiksi brexit ja unkari kysymyksissä nakertavat sitä luottamusta minkä eteen suomi on tehnyt jo vuosia töitä kuten hyvin tiedämme arvaamattomuus on suurta myrkkyä diplomatialle tässä arvon ministerit toivon teille erinomaista tsemppiä ystävää ei saa ikinä pettää kuten nyt on käynyt syyrian kurdeille arvon ministerit toivoisin vielä selvennystä mitä kovia keinoja teillä olisi tilanteen ratkaisemiseksi esimerkiksi kauppapolitiikan saralla

arvoisa puhemies täällä pohdiskeltiin kehitysyhteistyömäärärahojen kehitystä huusin välihuutona että nolla pilkku seitsemän prosenttia saavutettiin vahingossa vuonna se saavutettiin sikäli vahingossa että silloin tapahtui meillä bktn jyrkkä lasku sitä ei ollut budjetoitu mutta me olimme kertaalleen nolla pilkku seitsemän tasolla missä kaikki muut pohjoismaat ovat olleet minäkin ihmettelin ja tämä oli minulle hyvin paljastava keskustelu tänään perussuomalaisten kantaa ei monenkeskiseen apuun eli ei unicefille lastenavun järjestölle ei undplle ykn kehitysohjelmalle ei bilateraaliselle avulle eli suomen kahdenkeskiselle kehitysyhteistyölle te tarkoititte jos minä luin sieltä oikein että globaaliköyhyyteen tarkoitettuja suomalaisia voimavaroja voidaan käyttää ainoastaan suomen vienninedistämiseen minä

arvon ministerit viisi minuuttia jokaiselle

arvoisa puhemies nyt vastaan muutamaan aikaisempaankin kysymykseen joihin täällä jäi vielä vastaamatta edustaja kari tämä liittyi syyrian tilanteeseen ja irakin tilanteeseen kysyi mikä on näiden peshmerga joukkojen joita olemme tukeneet ja nyt sitten näiden pohjois syyrian kurdien välinen yhteys tai tai lyödäänkö nyt myöskin näitä peshmerga joukkoja irakissa on erilainen tilanne irak on hyväksynyt tämän autonomisen kurdialueen ja ja peshmerga toiminnan ja siellähän on suomalaista koulutustakin ollut ja tämä jatkuu normaalisti mutta tietenkin paineet siellä irakin puolella voivat lisääntyä jos tulee syyrian puolelta pakolaisia

olevien lasten puolesta voin vain vakuuttaa edustaja zyskowiczille että on on sellaisia tietoja joita ei voi julkisuudessa käyttää mutta hallitus ei ole ollut aivan toimeton tämän asian ympärillä meidän viestimme sille hallinnolle joka nyt on pitänyt tätä leiriä on että ellei ihmisiin kohdistu joitakin oikeudellisia prosesseja niin suomalaisilla on aina oikeus ihan perustuslain mukainen oikeus palata kotiin tarvittaessa kuten kuten mainitsittekin autamme lapsia sieltä palaamaan edustaja kanerva kysyi aikaisemmassa keskustelussa itä länsi suhteesta euroopassa että mitä voidaan tehdä tunnette itse hyvin ukrainan olisin nostanut tämän länsi balkanin tilanteen esille koska olemme investoineet paljon länsi balkaniin kävin juuri siellä kierroksella bosnia ja hertsegovina on aika heikossa hapessa ei ole ehkä perspektiiviä eteenpäin mutta olisi hyvin tärkeää että eu tekisi kaikkensa pitääkseen tämän osan eurooppaa kiinni meissä monella eri tavalla kaupallisissa kysymyksissä turvallisuudessa kansalaisyhteistyössä

kaupallisia keinoja matkailu turkkiin tai muita vaikuttaa tähän tilanteeseen joka nyt on päällä minä uskon että kansalaiset reagoivat varmaan myöskin omalla tavallaan eli tarvitaan valtiovallan toimia ja ja tietysti erilaiset kansalaisten toimenpiteet tässä myöskin vaikuttavat täällä on käyty hyvää keskustelua väestönkasvusta ongelmien juurisyistä muuttoliikkeestä pakolaisuudesta edustaja kärnä edustaja tavio ja ja niin edespäin ovat käyneet tätä keskustelua ja edustaja biaudet on omalla tavallaan myöskin osallistunut tähän minusta on muistaa ettemme panisi yhtäläisyysmerkkejä muuttoliikkeen ja väestönkasvun välille meillä on paljon maita otan nyt kiinan ja intian esimerkkeinä joissa on ollut suuri väestönkasvu mutta se ei ole merkinnyt muuttoliikettä koska on voitu omalle väestölle tarjota koulutusta ja työpaikkoja ja rakentaa maata kun puhutaan meidän afrikka politiikastamme niin itse toivon että meidän afrikka politiikkamme olisi sellaista että lähtisimme siitä että nuori sukupolvi löytää siellä työtä koulutusta ja myöskin tasa arvoa niin että tytöt ovat samassa asemassa pojat sillä alueella edustaja hyrkkö kysyi arktisesta yhteistyöstä ympäristöhankkeet ovat aivan keskiössä nyt meidän arktisessa yhteistyössämme arktisen neuvoston puitteissa pohjoismainen rahoitusyhtiö nefco rahoittaa myöskin näitä ympäristöhankkeita ja pyrimme katsomaan mitä voisimme enemmän tehdä pohjoisen ulottuvuuden ja arktisen yhteistyön piirissä siellä napajäätiköiden sulaminen on erittäin huolestuttavaa täällä edustaja kauma ja muut kysyivät kuinka selkeä viesti turkille voidaan antaa suomen kanta eilen oli poikkeuksellisen selkeä ja myöskin eun yhtenäinen kanta ja oli tärkeää että se oli yhtenäinen tuli eilen selvästi korkean edustajan mogherinin puolelta katsotaan maanantain ulkoministerikokouksessa miten tilanne sitten

edustaja kaunisto otti esille tämän kysymyksen olemmeko me puheenjohtajamaana arvaamattomia tai niin poispäin en ole saanut kyllä sellaista palautetta kollegoilta euroopan unionista totta kai on paljon julkista keskustelua euroopassa tapahtuu arvaamattomia asioita myöskin koko brexit prosessi on on päivittäin erilainen mutta suomi on saanut kyllä johdonmukaisuudestaan ja myöskin meidän eurooppaministerimme tytti tuppuraisen erinomaisesta työstä paljon kiitosta

arvoisa puhemies kiitos kysymyksistä oikeastaan jatkan tästä suomen roolista eu puheenjohtajana eilisenkin brysselin vierailun perusteella jossa tapasin niin nykyisiä kuin tulevia komissaareja kyllä meidän puheenjohtajuuskautta arvostetaan ja sitä työtä mitä suomi tekee lähden liikkeelle vastauksissa kehitysyhteistyöstä oikeastaan vähän isommista kokonaisuuksista tuli aika paljon samantyylisiä kysymyksiä ja pahoittelen jo etukäteen jos johonkin jää vastaamatta ja menen lopuksi sitten kauppapolitiikkaan ja vientiin oikeastaan tässäkin on tämä eurooppalaisen yhteistyön ja yhteisen näkemyksen tärkeys on kysymys sitten kauppapolitiikasta tai politiikasta yleensä mutta myös kehityspolitiikasta mitä yhtenäisempi eu sitä vaikuttavampi eu ja sitä me juuri nyt tarvitsemme myös kauppa ja kehityspolitiikassa ja laajemminkin ulko ja turvallisuuspolitiikassa kehitysyhteistyön tiekarttatavoitteet kohti nolla pilkku seitsemää prosenttia kuten hallitusohjelmassakin on kirjattu käyn nyt

tietynlaisten esimerkkilaskelmien kautta

millaisella tasaisella kasvulla mennään kohti nolla pilkku seitsemän prosentin oda bktl tavoitetta vuoteen kaksituhattakolmekymmentä ja mitä se merkitsisi se merkitsisi noin sadankuudenkymmenenyhdeksän miljoonan euron vuotuista lisäystä varsinaiseen kehitysyhteistyöhön edellisen vuoden määrärahatasoon nähden vuosina viiva kaksituhattakolmekymmentä tässä skenaariossa toki kannattaa sitten muistaa miten varsinainen budjettirahoitus ja miten nämä erilaiset finanssisijoitus ja muut instrumentit käyttäytyvät siinä varsinaisessa laskelmassa tätä työtä me lähdemme nyt yhdessä tekemään tässä vain totesin näitä lukuja mitä se vaatii

siinä on selkeä prosessi itse asiassa kuusivaiheinen prosessi jossa sitten viime kädessä ollaan tekemisissä rikosilmoituksen kanssa ja takaisinperintöjen kanssa mitä kysyittekin ilman muuta tässä tehdään paljon kansainvälistä yhteistyötä ja meillä myös keskusrikospoliisi on se toimija joka tässä sitten mahdollisesti toimii kaiken kaikkiaan

on erinomaista ja kiitoksen arvoista että rahoittajataho arvioi tuen tuloksia sillä intensiteetillä kuin ulkoministeriö tekee

ulkoministeriön kehitysyhteistyön raportointi ja arviointitoiminta esiintyy edukseen erilaisia hankerahoja hallinnoivista ministeriöistä

edustaja vähämäki strateginen fokus aivan oikein tätä työtä tämäkin hallitus on tehnyt ja tekee koko ajan haetaan kokonaisuuksia jotka ovat toiminnallisesti tehokkaita toki pitää muistaa että tämä on pitkäjänteistä

on ihan selvää että nyt olemme päässeet eteenpäin olemme päässeet eteenpäin siinä että suomalainen koulutusvienti alkaa näkyä se alkaa kuulua ja se alkaa muuttua myös liiketoiminnaksi aivan vientitoiminnaksi kuitenkin humanitäärisen rajapinnan kuten tässä edustaja kysyi kehitysyhteistyörajapinnan ja kaupparajapinnan tunnistaminen ja niiden eri tärkeyksien tunnistaminen on tärkeää mutta voin sanoa että esimerkiksi suomalainen neuvolaosaaminen suomalainen päiväkotiosaaminen ja peruskouluosaaminen ovat kansainvälisesti erittäin huippua ja arvostettua ja niillä on todella kysyntää sen takia se että näilläkin kiinnitytään kansainvälisiin arvoketjuihin on mutta on myös tärkeää valvoa suomalaista laatua siten että silloin kun sanotaan että tehdään jotain suomalaista niin se aidosti sitten on niin laadukasta kuin mitä me suomessa edustamme meillä on maailman parhaat opettajat meillä on maailman paras koulutusjärjestelmä arvoisa puhemies jatkan seuraavalla kerralla kiitos

arvoisa herra puhemies haluaisin ehkä vähän täydentää sitä edellistä puheenvuoroani mitä tulee tähän tasa arvoasiaan ja tasa arvotyöhön hallitus tekee hallitusohjelmahan on erittäin sanoisin kunnianhimoinen ja ja hyvä tasa näkökulmasta katsottuna tasa arvoasiat ovat kuitenkin poikkileikkaavia poikkihallinnollisia läpileikkaavia asioita ja siihen tarvitaan koko hallituksen ja kaikkien ministereiden toimintaa sen takia tästä asiasta tasa arvosta siis on keskusteltu iltakoulussa elokuussa siitä miten me yhdessä voimme toteuttaa niitä hyviä kirjauksia mitä meillä on hallitusohjelmassa

voin voin vakuuttaa myös eduskunnalle että meillä hallituksen ministerit ovat sitoutuneita tähän asiaan haluavat edistää tasa arvoa ja tekevät sitä käytännön työssään ja kuten olemme kuulleet tässä kun ministerit haavisto ja skinnari ovat ovat omissa puheenvuoroissaan kertoneet omasta toiminnastaan tyttöjen ja naisten asema on on keskeisesti mukana kaikessa mitä tehdään

sitten arvoisa puhemies edustaja norrback kysyi kysyi siitä mitä mitä ovat ne tärkeimmät asiat mitä hallitus aikoo tehdä jotta

elikkä kun edustaja norrback kysyi mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa mitä voidaan tehdä jotta samapalkkaisuus toteutuisi hallitus haluaa edistää palkkatasa arvoa jatkamalla samapalkkaisuusohjelmaa mutta sen on oltava aiempaa kunnianhimoisempi ja vaikuttavampi ja keskeisenä tavoitteena on että työnantajia ja työntekijöitä järjestöt saadaan sitoutumaan toimenpiteisiin jotta jotta tämä tavoite voidaan saavuttaa nämä neuvottelut ja keskustelut ovat alkamassa tai ovat alkaneet jo ja niitä niitä jatketaan tämä on kuitenkin erittäin haasteellinen asia sitä on kyllä edellisetkin hallitukset yrittäneet ja ajaneet toisena asiana on palkka avoimuus josta on on selkeä kirjaus hallitusohjelmassa perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä palkka avoimuutta lainsäädännön keinoin ja tässä asiassa esivalmistelu on käynnistetty ja tämäkin halutaan tehdä työmarkkinaosapuolten kanssa ja kolmantena asiana mainitsisin perhevapaauudistuksen joka joka sekin toteutetaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa mutta meillä on minusta hyviä kirjauksia hallitusohjelmassa ja niitä lähdetään toteuttamaan tämä on ministeri pekosen vastuulla mutta tasa arvoministeri on on tiiviisti mukana siinä työssä sitten ehkä haluaisin myös mainita vähän myös mainostaa sitä että sosiaali ja terveysministeriö toteuttaa parhaillaan eu rahoitteista sukupuolten eläke erot eläke erot hanketta ja sen tiimoilta järjestetään eduskunnassa eduskunnassa eduskunnan naisverkoston ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan kanssa myös seminaari aika pian en en nyt suoralta kädeltä muista sitä tarkkaa päivämäärää mutta

arvoisa puhemies pyydän anteeksi että jouduin olemaan välillä kotvan pois istuntosalista ja ja toivon että pajatsoa ei ole tyhjennetty tärkeä kysymys suomen koko euroopan kannalta on ukraina tiedämme että tiettyä liikehdintää ei vain vankienvaihdon vaan myöskin muun kontaktoinnin merkeissä asian ympärillä on tapahtumassa kaikkien huulilla on steinmeierin pyrkimys saada asiassa liikehdintää rakentavasti aikaiseksi tiedämme normandian tiedämme trilateraalin kontaktiryhmän etyjin venäjän ja ukrainan merkeissä kysyisin ministeriltä näkeekö hän että etyj on tullut tässä asiassa toimineeksi riittävän ponnekkaasti omalta osaltaan edistääkseen ukrainan kysymyksen ratkaisua niin että minskin sopimuksen tulitaukosopimuksen eri elementit saataisiin tässä yhtä aikaa toimimaan tuskin pala palalta voidaan päästä eteenpäin vaan

arvoisa puhemies suuret kiitokset ministereille esittelyistä on ollut hienoa kuulla myös että irakiin avataan jälleen suurlähetystö ja ja että sinne lähetetään paikalle myös suurlähettiläs irak on ollut jossain vaiheessa valtava markkina suomalaisille ja ja toivon todella että tämän myötä se tulee myös tulevaisuudessa olemaan sitä siellä rakennetaan vähän niin kuin kaikki uusiksi ja suomalaisilla on luottoa ja arvostusta ja siksi suomi on todella hyvä kumppani irakille tulevaisuudessa tämä yhteistyö voi poikia sitten muita asioita toivottavasti myös tulevaisuudessa mutta kysymykseni on ministeri skinnarille britannialle koulutusvienti

tutkintojen myöntäminen on kuudenneksi suurin tulonlähde tällä hetkellä brexitin myötä siinä voisi olla suomalaisille paikka mitä me teemme koulutusviennin ja näiden tutkintojen

arvoisa puhemies hyvät ministerit kiitoksia nopeasta reagoinnista miten olette reagoineet syyrian ja turkin tilanteeseen se on hyvä asia jos meitä uhkaa tällainen mahdollinen turvapaikanhakijatilanne niin itse näkisin että siinä on vaihtoehtoja aikaisemmin on ollut tällainen mava hanke ja sen tiimoilta on ollut kaikenlaista varautumista onko tällaista mava hankkeen tyyppistä valmistelua alettu tekemään tai onko alettu valmisteluja siihen että länsirajan rajavalvonta alkaisi

arvoisa puhemies todellakin tämä kehitysapuyhteistyön ja kaupan rajapinta on varmaan häilyväkin mutta tietenkin pitää olla tarkkana meillä muun muassa on tämmöisiäkin tuotantoja että suomessa tehdään vesiturbiineja niihin pistetään japanissa generaattorit ja ne viedään burmaan kehitysapuyhteistyönä varsinkin tanskalaiset osaavat hyvin hyödyntää sen kanavan kysyisinkin tässä onko meidän yrityksiä ykn hankintalistoilla ja hankintayrittäjinä useitakin se on mahtava kanava aukaista näitä vielä tästä suurlähetystön ja team finlandin erinomaisesta käynnistyneestä yhteistyöstä käytiin tuolla ranskassa kuuntelemassakin siellä oli muun muassa juuri tämä food from finland ja näitä näitä toimijoita ja se on lähtenyt erinomaisesti käyntiin toivottavasti nämä ohjelmat jatkuvat edelleen

arvoisa herra puhemies suomalainen korkea osaaminen ja koulutus ovat herättäneet suurta kiinnostusta maailmalla kuten ministeri skinnari täällä totesi edellisen hallituksen aikana laadittiin muun muassa ensimmäinen koulutusviennin tiekartta vaikka tämä koulutusviennin kasvu on on ollut jo kohtalaisen hyvää ja ja korkeakoulumme ovat saaneet ensimmäisiä kauppoja muun muassa rauman opettajankoulutuslaitos namibian suuntaan ja ja ylipistojen yhteistyöverkoston kautta gulfin alueelle niin niin meillä olisi vielä mahdollisuus paljon suurempaan saavutukseen tuon kautta team finland finland toiminnan kautta on on umn ja okmn yhteistyönä sijoitettu eri edustustoihin maailmalle osaamisalan asiantuntijoita edistämään koulutusvientiä ja kysyisinkin ministeri skinnarilta miten näette tämän yhteistyön ja mitä muita toimia olette valmistelemassa ministeriössä koulutusviennin edistämiseksi

arvoisa puhemies ihan parista asiasta vielä kuten ministeri blomqvist hyvin totesi tasa arvo on vahvasti poikkileikkaava teema jonka tulisi näkyä kaikessa hallituksen tekemisessä suomessa työmarkkinat ja koulutusvalinnat ovat erittäin sukupuolittuneita ja tämä on merkittävä tekijä myöskin muissa epätasa arvon ilmentymissä tähän liittyen kysyisin onko yhdessä opetus ja kulttuuriministeriön kanssa vireillä jonkinlaista tekemistä jolla voitaisiin puuttua näihin sukupuolittuneisiin työmarkkinoihin ja koulutusvalintoihin lisäksi vielä tästä kehitysyhteistyömäärärahojen nolla pilkku seitsemän tavoitteesta sehän on käsitykseni mukaan tästä vilkkaasta debatista huolimatta jo pitkään ollut puoluerajat laajasti ylittävä jaettu tavoite ja näin toivottavasti on myös jatkossa meitä kaikkia toden totta tarvitaan jotta siihen tavoitteeseen voidaan päästä ja toivon että mahdollisimman moni tässä salissa on siihen

arvoisa herra puhemies elinkeinoelämän valtuuskunta eva laski vuonna kaksituhattaseitsemäntoista että työelämän ulkopuolella on pysyvästi lähes parhaassa työiässä olevaa miestä jotka eivät opiskele tee töitä tai ole työkyvyttömyyseläkkeellä me säätiön mukaan nämä ongelmat nuorten miesten osalta ovat alkaneet jo niin aikaisin että tuettua apua kaivattaisiin jopa varhaiskasvatukseen siksi kysynkin miten ministeri blomqvist näkee talousarvioesityksen ottavan huomioon nämä kadonneet työmiehet

arvoisa puhemies palaisin vielä hetkeksi al holin leiriin tässä edustaja zyskowicz totesi aiemmin että leirille on mennyt aikuisia miehiä ja naisia ja heitä ei tule hakea varta vasten sieltä takaisin kuten täällä on useaan kertaan todettu heillä on toki oikeus palata suomeen mutta heitä ei tule varta vasten hakea

jossa on todettu että että orpolapset on voitu hakea ja käsitykseni mukaan viime kesään mennessä sieltä oli oltu hakemassa viisi orpolasta joilla ei siis ole enää äitiä eikä isää siellä leirillä taas on haettu enemmänkin niitä lapsia vaikka heillä onkin vielä vanhemmat tallella

arvoisat edustajat on pakko siirtyä näihin viimeisiin vastauksiin että pysytään aikataulussa

viisi minuuttia
kukin arvoisa puhemies tässä on muutamia isompia kysymyksiä joihin vastaan ensin edustaja kanerva kysyi ukrainan tilanteesta totta kai suomen asenne on on ollut ukrainan presidentinvaalien jälkeen ja radan vaalien jälkeen se että olemme toivoneet että edistystä olisi tapahtunut minskin sopimuksen toteuttamisessa tiedämme että steinmeierin formula on yksi yksi tapa minskin sopimuksen toteuttamiseen siinä on sidottu kehitys etyjin hyväksymiin vaaleihin ja ja joukkojen vetämiseen pois pois niin että ukraina saa saa donbassin rajat haltuunsa ja näin poispäin ja tietenkin toivomme että tämä aloitteellisuus joka on ollut myöskin ukrainan presidentillä johtaa oikeaan suuntaan ja tärkeään suuntaan etyjillä on tässä steinmeierin formulassa tietysti erittäin tärkeä rooli ja se on ollut tähän asti aluetta vakauttavana tekijänä etyj on tuonut kansainvälisiä silmäpareja sinne alueelle mikä on minä luulen ja uskon estänyt myöskin joitakin joitakin ylilyöntejä ja ja väkivallantekoja ei valitettavasti kaikkea mutta sillä on ollut selvästi positiivinen vaikutus siellä alueella toivotaan että tilanne menee eteenpäin ennen kaikkea tietysti kysymys on venäjän roolista ja ja vastuista minskin sopimuksenkin mukaisista vastuista ja ja sen täytyy ne ne toteuttaa jotta päästään tässä eteenpäin vankienvaihto oli positiivinen asia ei ei kuitenkaan riittävä tämän koko paketin toteutumiseksi ja sen vuoksi edelleen tietysti pidetään sanktioista kiinni eun puolella edustaja al taee mainitsi bagdadin lähetystön avaamisen itse olin siellä syksyllä jolloin lähetystö oli piiritetty hiekkasäkeillä ja ja oltiin saddamin saddamin vaikeimmissa vaiheissa ja kuwaitin miehityksessä ja näin poispäin siitä on jäänyt hyvin elävä kuva ja on juuri niin kuin sanoitte että taloudellinen yhteistyö ennen sitä oli melko vilkasta ja toivottavasti uudestaan aukeavat nämä taloudellisen yhteistyön mahdollisuudet myöskin myöskin irakin kanssa se on erittäin tärkeää sitten viimeiseksi en oikein tiedä miten avaisin edustaja kauman kysymystä olemme seuranneet aika tarkasti muiden pohjoismaiden ja itävallan ja norjan ja jopa kosovon ja venäjän toimia millä tavalla kaikki ovat toimineet vähän omia reittejään pitkin ja omilla tavoillaan mutta vaihdamme aika intensiivisesti tätä tietoa ne ovat tietenkin suuria päätöksiä ne joissa lapset ja vanhemmat erotetaan toisistaan ja alueella jossa ei ole varsinaista toimivaa viranomaista ylipäätään sukulaisuussuhteiden selvittäminen ja sitten lapsia koskevat päätökset ovat ovat hyvin herkkä asia tähän asti on tietysti myöskin ollut kysymyksenä se kuinka pitkälle suomalaisen viranomaisen toimivalta tietyissä asioissa ulottuu oikeuskanslerin tämänpäiväinen kannanotto joka lähti sieltä ykn lapsen oikeuksien sopimuksesta ja ja jostain perustuslain kohdista liikkeelle oli tietysti tätä keskusteluakin selventävä mutta mutta voin sanoa että kaikesta yhteydenpidosta huolimatta mikään tämmöinen ratkaisuvaihtoehto siellä alueella ei ole kovin helppo monista monista syistä johtuen mutta olemme erittäin aktiivisesti siellä olleet yhteydessä eri toimijoihin ja seuranneet muita toimijoita myöskin meille on ollut kovin suuri apu kansainvälisistä järjestöistä siellä on noin kolmekymmentä järjestöä jotka toimivat alueella ja me olemme heidän kauttaan paitsi saaneet tietoa myös voineet konkreettisesti toimittaa apua näille lapsiperheille joiden tilanne on tietysti surkea siellä tällä

arvoisa puhemies edustaja kanerva kysyi ukrainasta ja itsekin olin siellä paikalla keskustelemassa laajemminkin asioista mutta kehityspolitiikan osalta voin sanoa että siellä juuri nyt ollaan vaiheessa pitää päästä kehityksestä kauppaan toki tarvitaan asiantuntijuutta lainsäädäntöosaamista oikeusvaltioperiaatteiden hallitsemista juuri sitä osaamista mitä suomella on tarjota edustajat puisto savio ensinnäkin pahoittelut että en päässyt äsken vastaamaan kysymyksiinne kysyitte innovaatiotoiminnasta laajemmin mutta myös kiinasta ja siitä miten esimerkiksi tanska ja ranska ovat ehkä voiko sanoa laajemmin ja sellaisilla maantieteellisillä alueilla millä suomi ei näy on varmasti ihan hyvä jatkaa tätä keskustelua tiedän että teillä on kiina osaamista ja voimme käydä sitä dialogia ja mielelläni teen sitä on selvää että kiina on niin suuri markkina että pitää tunnistaa ne ne paikat missä kannattaa olla ja missä ei kannata olla

yhteistyössä korkeakoulukentän ja ja kansallisten toimijoiden kanssa myös täällä kotimaassa jotta me vastaamme siihen kansainväliseen kysyntään aidosti kansalaisjärjestöjen tuki aika moni kysyi siitä muistan ainakin muutamia on ensi vuodelle yksitoista miljoonaa euroa ja seuraavalle vuodelle yksitoista miljoonaa euroa tähän olemme sitoutuneet eli näin lisäämme kansalaisjärjestöjen resursseja ja tiivistämme yhteistyötä ja olemme jo tehneet erittäin tiiviisti yhteistyötä niin suomessa euroopassa kuin kansainvälisesti ja siitä täytyy tietysti olla kiitollinen arvoisa puhemies koulutusvienti kaiken kaikkiaan koulutus edustaja marttinen ja muut alan asiantuntijat ovat tietysti tehneet hyvää valmistelua jo edellisellä hallituskaudella tässä täytyy heti todeta että tosi kiitollinen siitä yhteistyöstä mitä ulkoministeriö on jo nyt tehnyt esimerkiksi opetusministeriön kanssa ja myös ministereiden kanssa on ihan selvää että meillä pitää olla kansallisesti yhteinen näkemys ja myös stmn rajapintaa silloin kun me puhumme esimerkiksi neuvolatoiminnasta ja terveydenhuolto osaamisesta ja se yhteinen tahtotila ja näkemys on nyt olemassa

yhdessä täällä suomessakin ehkä vielä näitä paketteja tuotteita kehittää edelleen jotta ne ovat niin kuin ne ovat maailman parhaita ja jotta me pidämme huolta myös siitä laadusta valitettavasti näkee maailmalla että meiltä myös kopioidaan suomalaisia kouluja saattaa olla jonkun talon katolla kyltti että tämä on suomalainen koulu mutta se on siinä rakennuksessa oikeastaan kaikki mikä on suomalaista ja ja tämä on tietysti asia mihin tietysti täytyy ulkoministeriössäkin kiinnittää huomiota ja laajemmin edustaja vähämäki kysyi finanssisijoituksista investointisuunnitelmasta voin sanoa että tämän vuoden loppuun mennessä tullaan laatimaan yksityiskohtainen suunnitelma ja aivan varmasti voidaan sitä käydä yhdessä läpi ja se on varmasti sellainen asia mihin palataan arvoisa puhemies täällä olisi vielä paljon kysymyksiä ja varmasti voin voin jatkaa niistä mutta tällä hetkellä toteaisin että täällä on mielestäni nyt anteeksi edustaja savola ja edustaja pirttilahti vientivetoinen toiminta maabrändi ruokatuotteet meillä on nyt hallitusohjelman mukaisesti lisää resursseja elintarvikevientiin esimerkiksi pohjois amerikassa olin itse paikalla new yorkissa missä nähdään että nyt ne suomalaiset ruokainnovaatiot tulevaisuuden ruoka lähtevät vetämään

tämä viennin team finlandin toistan taas sen bfn tämän yhteisen kokonaisuuden tekeminen mutta on myös pohjoismainen yhteistyö me tulemme tekemään entistä konkreettisemmin pohjoismaina myös viennin edistämistä ja myös kehitysyhteistyössä katsomme strategisia yhteistyöaiheita kiitos paljon
minister blomqvist

arvoisa herra puhemies haluan vielä kerran kiittää mielenkiintoisista ja hyvistä kysymyksistä ja ja myös vinkeistä täytyy sanoa että tuntuu hyvältä toimia tässä hallituksessa tasa arvoministerinä ja ja myös pohjoismaisen pohjoismaisen yhteistyön ministerinä hallitus on sitoutunut sitoutunut näihin asioihin hallitusohjelma on hyvä ja myös eduskunnassa löytyy sekä kiinnostusta että että myös vahva tuki sekä tasa arvon että pohjoismaisen yhteistyön edistämiselle edustaja pirttilahti kysyi kysymyksen johon en nyt pysty vastaamaan mutta otan asiasta selvää en ole ollut mukana tällaisissa keskusteluissa mutta otan selvää mitä on tapahtunut tämän ruotsin aloitteen jälkeen ja ja mitä on käynnissä palataan siihen asiaan voidaan olla yhteydessä edustaja hyrkkö kysyi työmarkkinoista ja koulutuksesta ja segregaatiosta mikä on mikä on iso ongelma ongelma se on valitettavasti suomessa sukupuolittunut aika vahvastikin ja se se lähtee jo koulusta koulusta ja siihen siihen pitää puuttua nyt en ole tietoinen siitä mitä opetusministeriössä ja mitä opetusministeri anderssonilla on on käynnissä mutta minun listallani jossa on aika paljon asioita mitä pitää tehdä tämä asia on minä olen yhteydessä ministeri anderssoniin ja ja juttelen hänen kanssaan siitä mitä hän ajattelee tästä asiasta ja mitä me me yhdessä voisimme tehdä tämän asian eteen koska tämä on iso ongelma se liittyy myös tähän tähän asiaan mitä edustaja heikkinen kysyi elikkä kun tehdään tasa arvotyötä niin se tietysti koskettaa sekä tyttöjä että poikia pojilla on on omat ongelmansa ja haasteensa koulussa ja segregaatio koskee tietysti myös poikia kuten tyttöjä

kadotettujen

eteen se mitä sisältyy budjettiin on sektoriministerin alalla mutta tässäkin asiassa olen olen yhteydessä vastaavaan ministeriin työ ja

ja keskustellaan tästä asiasta koska tämäkin on erittäin tärkeä tasa arvoasia kiitos
kiitoksia vielä ministeri skinnari on pyytänyt vuoroa yksi minuuttiko riittää

tätä kysymystä olen odottanut me olemme aivan selvästi esimerkiksi verrattuna tanskaan todella paljon jäljessä yk hankinnoissa oikeastaan olemme aivan telineissä jos puhun ihan suoraan sen takia ja valtioneuvosto kaiken kaikkiaan kiinnittävät tähän huomiota ja resursoivat nyt hankintaosaamista new yorkiin siten että me olemme iholla yk hankinnoissa me tiedämme mitä tapahtuu me tulemme tekemään sen varsin nopeastikin kysymys on enemmänkin

myös suomessa lähellä yrityksiä elinkeinoelämää yliopistoja osaajia pitää tehdä sitä työtä siinä mielessä tämä on nyt työn alla ja me teemme sen ja tavoite on ottaa tanska nyt ainakin jossain välissä kiinni ja miksei kaikki muutkin edustaja honkasalo finanssisijoitukset miten muodostaa yritysten järjestöjen kanssa

varmasti meidän pitää ja tulee katsoa miten me voimme sellaisia alustoja muodostaa joissa voi olla aitoa public private mutta myös kolmannen sektorin yhteistyötä kiitos arvoisa puhemies
no niin kiitoksia ministereille tämän pääluokan käsittely nyt sitten keskeytetään ja mennään puhujalistaan

arvoisa puhemies ja hyvät paikalla olevat edustajat ja mahdolliset kuuntelijat muualla tässä budjetissa on otettu hyvä suunta kuten todettu kotimaiset ja kansainväliset vertailut osoittavat että suomen suhteellinen asema osaamisyhteiskuntana on valitettavasti heikentynyt ja koulutustason nousu pysähtynyt ja tähän kaikkein tärkeimpään työllisyys ja taloustoimeen tartutaan varhaiskasvatuksesta lähtien täällä todetaan myös hienosti että tieto osaaminen ja luovuus ovat suomen tärkeimpiä kilpailutekijöitä on tärkeää varmistaa että tämä todellakin näkyy jokaisessa valinnassa teemme

kulttuuri liikunta ja nuorisotoimi saivat kerrankin sijaa myös hallitusneuvotteluissa enemmän kuin ennen mutta on vielä tehtävää sen eteen että emme sitten tosipaikan tullen unohda näiden yhteiskunnan osa alueiden merkitystä tiedämme että rahapelijärjestelmä tulee aiheuttamaan sen että tulot vähentyvät hallitusohjelmassa olemme sitoutuneet siihen että tämä muutos rahapelijärjestelmässä ei tule aiheuttamaan laskua kulttuuri nuoriso tai tai liikunta avustuksissa tai tai niiden toiminnoissa on tärkeä huolehtia siitä että kun siirretään okmn budjettiin veikkausvoittovaroin nykyisin rahoitettavaa toimintaa niin se ei sitten ole pois okmn muusta toiminnasta ja muusta budjetista vaan me otamme yhteiskuntana vastuun siitä että me todellakin toteutamme tämän hallitusohjelman ja ja budjetin kirjauksia siitä että tieto osaaminen ja luovuus ovat suomen tärkeimpiä kilpailutekijöitä ja kun tämä veikkausvoittovarojen lasku tämä riski joka nyt todennäköisesti toteutuu jossain mittakaavassa hajautetaan koko valtion budjettiin ja otetaan siitä vastuu eikä sysätä sitä vastuuta ainoastaan okmn hallinnonalalle niin silloin tämä muutos ei ole niin iso ja tähän hallitusohjelmassa olemmekin sitoutuneet

muutamia esimerkkejä me tarvitsemme uusia malleja bruttokansantuotteen uudelleen ohjaamiseen sellaiseen taloudelliseen toimintaan joka on vähäpäästöistä ja joka lisää luonnon monimuotoisuutta eikä vähennä sitä

kaikki edellytykset siihen tarvitaan oikeita valintoja ja hyvä suunta on otettu tässä ohjelmassa se tarkoittaa myös muutoksia jotka ovat joskus vaikeita mutta uskon että olemme oikealla polulla muutamia esimerkkejä täältä budjetista on aika poikkeuksellista että taiteilija apurahan tasokorotus vihdoin tehdään tämä on hieno juttu saadaan aikaiseksi se esittävän taiteen valtionosuusuudistus ja liikunta nähdään yhä enemmän liikunnallisena elämäntapana ja kaikkien oikeutena tämähän tulee vähentämään sosiaali ja terveysmenoja kun saamme ihmiset liikkumaan varhaiskasvatukseen satsataan ihan eri tavalla kuin koskaan ennen on tärkeää myös huolehtia että ala on houkutteleva työnantaja palkkaus tuntuu olevan kaikkein kriittisin tekijä tällä hetkellä alalla on siinä korjattavaa on myös hyvä että selvitämme onko varhaiskasvatus ulkopuolisille sijoittajille tuottavaa tuottavaa toimintaa toisin kuin peruskoulujärjestelmämme itse en ole keksinyt ja selitystä miksi varhaiskasvatuksessa ajattelisimme toisin kun kaikki ajattelemme yli puoluerajojen että peruskoulujärjestelmämme on toimiva ja sillä ei tuoteta ulkopuolisille sijoittajille voittoja ja kun me näemme varhaiskasvatuksen yhä enemmän osana oppimisen polkua

arvoisa puhemies tästä on hyvä päästä eteenpäin muistetaan se että faktat osoittavat että teollisuuden ja alkutuotannon painoarvo taloudessa pienentyy ja tarvitsemme satsauksia palvelualoihin etenkin liike elämän palveluihin ja sellaiseen toimintaan joka jalostusarvoamme kasvattaa kiitoksia

arvoisa puhemies onko keskiluokalle merkityksellistä se jääkö muutama euro enemmän käyttöön kuussa rahaa kysyi sisäministeri ohisalo kolmetuhattaviisisataa euroa kuukaudessa tienaava kestää varmasti kymmenen euron veronkorotuksen totesi opetusministeri andersson hallituksen linja valitettavasti tämä työtä tekevien suomalaisten euro sinne satanen tänne ketä kiinnostaa voin kertoa että suomalaisia kiinnostaa ja meitä kiinnostaa meitä kiinnostaa työtä tekevien ja yrittävien suomalaisten tilanne täällä on puhuttu tällä viikolla lapsiperheiden tilanteesta tämän hallituksen veroratkaisut kasautuvat valitettavasti voimakkaasti juuri perheellisille keskituloisille jotka ovat arjessaan riippuvaisia omasta autosta lasketaanpa uusimaalaisen perheen tilanne työn verotus kiristyy keskituloisten vanhempien perheellä kolmesataakaksikymmentä euroa polttoaineveron kiristykset tuovat tälle kauempana uudenmaan kehysalueella kuten porvoossa mäntsälässä nurmijärvellä tai vihdissä asuvalle ja pääkaupunkiin töihin autollaan pendelöivälle lapsia harrastuksiin kuskaavalle perheelle kolmensadan euron lisälaskun kahden vanhemman osalta jos tämä perhe käyttää keskimääräisenkin kotitalousvähennyksen perhe ottaa takkiin myös kotitalousvähennyksen leikkauksessa sata euroa eli tämän uusimaalaisen perheen käteen jää ensi vuonna vähemmän rahaa yli seitsemänsataa euroa hyvä hallitus seitsemänsataa euroa on paljon rahaa se on todella paljon rahaa

keskustan edustaja ovaska kantoi täällä eilen huolta opettajien tilanteesta niin minäkin kun perheellinen ja asuntovelallinen keskituloinen opettaja haluaa ottaa lisätunteja koulusta saadakseen lisätienestejä hänelle jää käteen tienaamastaan lisäeurosta alle puolet jotta opettaja voisi palkata kahdeksi tunniksi lastenhoitoapua hänen on tehtävä itse töitä kolme tuntia tämä johtuu verokiilasta jota tämä hallitus aikoo kasvattaa onko tämä oikein ei ole toden toden totta tämä on hallituksen valinta te valitsitte kohdistaa tämän verorasituksen työtä tekeville toimeliaille liikkuville ahkerille suomalaisille sen sijaan että olisitte lisänneet kannusteita työntekoon jotta tätä verotaakkaa olisi kantamassa entistä useampi suomalainen me kokoomuksessa puhumme ahkerien työssäkäyvien suomalaisten puolesta tulotasosta riippumatta puhumme myös niiden ihmisten puolesta jotka vielä elättävät itsensä ja perheensä omalla työllään ja yrittämisellään kuten me olemme kertoneet täällä ahkeruus ei ole ominaisuus tai tuloluokka se on asenne ja arvo kyse on siitä että vain toimeliaisuuteen ja työntekoon kannustamalla suomalainen yhteiskunta kestää tämä hallitus valitettavasti heikentää työnteon kannustimia korottaa toimeliaisuuden veroja ja lisää tulonsiirtoja tämä on työllisyydelle haitallista sen sijaan pitäisi verottaa vähemmän sitä mitä halutaan enemmän eli työtä kannustamalla työntekoon veroeuroja kertyisi enemmän tällöin myös ne jotka eivät pysty tekemään töitä hyötyvät koska saamme pidettyä heistä huolta kaikki voittavat silloin hyvät keskustalaiset te ymmärsitte tämän viime kaudella mitä teille on nyt tapahtunut kyllä täyskäännös lopuksi ahkerien ihmisten uudenmaan puolesta kyselen pääradan kapasiteetin lisäämisestä eli sen pasila riihimäki yhteyden toisesta vaiheesta meillä keski uudellamaalla on se tilanne että junat ovat pääradalla tupaten täynnä lähiliikenteessä ihmisiä siirtyy takaisin oman auton käyttöön työmatkaliikenteessä pääradan parannuksen toinen vaihe tulee käynnistää välittömästi nyt tämän ensimmäisen vaiheen jatkona valmis ratasuunnitelma mahdollistaa hankkeen käynnistämisen heti miksi siis hallitus viivyttelee tämä hankehan mahdollistaa lähijunaliikenteen vuorotarjonnan kasvattamisen parantaa häiriönsietokykyä ja hyödyttää laajaa työssäkäyntialuetta niin valtakunnallisesti kuin seudullisestikin ja luo edellytyksiä päästötavoitteen saavuttamiselle toimikaa hyvä hallitus

arvoisa

nämä keskustelut tästä talousarviosta ole helpottaneet minun oloani yhtään iso kuva ei ole muuttunut arvoisa hallitus te käytätte rahaa jota teillä ei ole te käytätte meidän lastemme ja lastenlastemme rahoja vaalilupaustenne lunastukseen ja silti joudutte pettämään lupauksianne te otatte velkaa nousukauden lopulla siis nousukauden kun tämän päivän pienet lapset tulevaisuudessa aloittavat koulutiensä heillä näyttäisi olevan lisävelkaa selkärepuissaan niin paljon että pystyssä pysyminen on vaikeaa tämä ei ole kestävää tulevaisuuspolitiikkaa hallituksen panostukset ovat monin paikoin erinomaisia ja tästä ei varmasti ole erimielisyyttä kysymys on siitä että te käytätte rahat ennen kuin teillä on niitä te lisäätte pysyviä menoja ennen pysyviä tuloja tämä aihe on niin kiusallinen hallitukselle että täällä talousarviokeskustelussa keskitytään aivan muihin asioihin kun pitäisi keskustella siitä miten kotitalousvähennyksen heikentäminen rankaisee ruuhkavuosissa tykittävän perheen mahdollisuuksia oman arkensa helpottamiseen tai siitä miten se vaikeuttaa ikäihmisten kotona asumista tai miten se rankaisee monia yksityisyrittäjiä etenkin naisvaltaisilla aloilla niin hallituspuolueet riitelevät ennemmin perussuomalaisten kanssa heidän ristiriitaisista kommenteistaan kun meidän pitäisi keskustella siitä miten polttoaineveron korotus kurittaa niitä ihmisiä jotka tarvitsevat autoaan esimerkiksi töissä käymiseen ja lasten harrastuksiin viemiseen tai siitä miten se vaikuttaa erittäin negatiivisesti vaikkapa kuljetusalalla tulevaisuudennäkymiin hallitus sulkee korvansa ihan kuin maaseutua ei olisi tai suomessa ei olisi pitkien etäisyyksien kuntia

tässäkin mielessä oma vaalipiirini kaakkois suomi tuntuu olevan unohdettu kun meidän pitäisi puhua ilmastonmuutoksen estämisen kunnianhimottomuudesta me kuuntelemme hallituksen keskinäistä riitelyä ja konkreettiset toimet puuttuvat täysin kun pitäisi keskustella työllisyystoimista hallitus puhuu ensi keväästä kun pitäisi puhua tästä päivästä kun pitäisi keskustella siitä miten kannustaa suomalaisia ahkeruuteen hallitus vain keskittyy ahkera sanan määrittelyyn kuten aiemmin sanoin monet hallituksen menokohteet ovat erinomaisia ja siinä mielessä erittäin tuettavia toivon todella että koulutusmäärärahat tuovat positiivisia tuloksia ja odotan että hallitus pystyy tukemaan kaikkia suomalaisia liikunnan ilojen pariin tässäkin asiassa nuorena opittu tapa tukee ihmistä myös aikuisiässä arvoisa rouva puhemies jos sallitte niin käytän yhden esimerkin urheilusta urheilumaailmassa arvostetaan suuresti ihmisen kykyä myöntää virheensä virheen myöntäminen kertoo toisille osapuolille että virheen tehnyt ymmärtää asian ja yrittää ryhdistäytyä ja myös korjata sen selittelyllä muiden ja menneiden syyttelyllä se päinvastainen vaikutus arvoisa hallitus tällä hetkellä te valitettavasti kuulutte tähän jälkimmäiseen porukkaan te selittelette kun pitäisi toimia te syytätte muita kun luottamus teihin on alhaalla on äärimmäisen tärkeää ymmärtää että se ei ole meidän vikamme jos te ette meinaa pärjätä te te olette nyt vallassa mutta me kokoomuksessa olemme erittäin mielellämme mielellämme auttamassa teitä kiitoksia

arvoisa rouva puhemies

tätä talousarviokäsittelyä ja tuntuu olevan aika normaali käsittely oppositio arvostelee kaikkea mikään ei ole hyvin ja tietysti hallituspuolueiden edustajat sitten osaltaan myöskin kommentoivat talousarvioesitystä hyväksi jokainen eduskuntakausi jokainen hallituskausi on omalla tavallaan erilainen mutta tavallaan myöskin samanlainen erilaisuutta on jos verrataan viime kauteen viime kaudella laitettiin suomea kuntoon tehtiin vaikeitakin päätöksiä erittäin vaikeita päätöksiä talous parani työllisyys parani mutta silti kaikilla suomalaisilla ei mene vielä nyt tällä hallituskaudella ja ensi vuoden vuoden budjetissa on tehty tietoinen valinta että me haluamme parantaa pienituloisten tilannetta me haluamme parantaa perusturvaa tavoitteena on parantaa suomalaisten arkea ja vahvistaa uskoa tulevaisuuteen me haluamme nimenomaan kuten sanoin parantaa perusturvaa mittavien veronalennusten sijaan kokoomuksen linja tuntuu olevan tässä erilainen keskusta haluaa jatkaa työtä lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi me haluamme olla perheiden asialla me haluamme nostaa yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisiä me haluamme helpottaa opiskelevien vanhempien toimeentuloa ja niin edelleen kiirehdimme myös vanhustenhoidon epäkohtien korjaamista me haluamme nostaa pienimpiä eläkkeitä jokainen ihminen ansaitsee inhimillisen ja hyvän hoidon ja hoivan olipa hän sitten laitos koti perhe tai omaishoidossa me haluamme kantaa huolta lähimmäisestä valitettavasti täytyy todeta että viime kaudella kun saatiin monia asioita eteenpäin kuten sanoin talous parani työllisyys parani valitettavasti iso asia sote uudistus jäi toteutumatta ja se ei johtunut kyllä keskustasta keskusta olisi halunnut toteuttaa jo viime kaudella nyt se on tällä kaudella välttämätöntä toteuttaa yhdessä meidän kaikkien kesken uskon että kunnissa nimenomaan odotetaan että vihdoin saatte myöskin tästä asiasta päätöksiä selvityksiä ja toimenpiteitä on tehty jo aivan riittävästi sitä pohjatyötä mitä viime kaudella tehtiin pitää käyttää nyt hyväksi ja lopettaa asioiden vatvominen ja saada siinä päätöksiä keskusta haluaa kehittää tasapainoisesti koko suomea se näkyy myös tässä budjettiesityksessä hyvinkin paljon kun sitä vain lukee ja perehtyy siihen teiden ratojen ja muiden väylien kunnostamista tehdään koko suomessa nimenomaan koko suomessa perusväylänpitoon tehdään selkeä yli kolmensadan miljoonan euron tasokorotus ja se tasokorotus on vuosittainen tasokorotus yksityisteiden peruskorjauksiin on ensi vuodelle kaksikymmentä miljoonaa euroa ja se on todella tärkeä euromäärä sillä saadaan monia korjauksia välttämättömiä korjauksia toteutettua suomi on pitkien etäisyyksien maa ja harvaan asuttu maa ja oman auton käyttäminen on monille meille kaikille jatkossakin välttämätöntä ja tulee sallia suomea on siis kehitettävä tasa arvoisesti ja ihmisiä kuunnellen me puolustamme keskustassa ihmisen vapautta valita asuinpaikkansa yhtä lailla niin syrjäisen soratien päästä kuin tiiviistä kaupunkikeskustasta haluamme kehittää toimivia liikenneyhteyksiä ensi vuoden budjetissa panostetaan myös turvallisuuteen se on hyvä asia poliisien määrää kentällä lisätään koko suomessa työllisyys on kuitenkin meille se ykkösasia jotta saamme myös taloutta kuntoon työpaikka tulee saada paremmin jokaiselle ihmiselle seitsemänkymmenenviiden prosentin tulee olla selkeä tavoite ja siihen tulee päästä se on meidän kaikkien yhteinen tavoite

arvoisa puhemies talousarvioesitys henkii tulevaisuutta ja tasa arvoa koska yli sata puheenvuoroa on jo pidetty tiistain lähetekeskustelun alkamisen jälkeen en aio toistaa sitä mitä on jo sanottu sen sijaan haluan korostaa todellisen vuoropuhelun puutetta tässä keskustelussa ja yrittää selittää miksi uusi poliittinen linja on minun mielestäni moraalisesti puolustettavissa ja tarpeellinen jäin miettimään paria arvoisan edustaja edustaja ben zyskowiczin tiistaista välihuutoa hän sanoi leikkaatte leikkaatte lapsilta ja pidempänä versiona leikkaatte lapsilta ottamalla velkaa uskon ymmärtäväni tämän ajatuksenjuoksun jos olen oikeilla jäljillä ajatus on että talous on pidettävä vakaana ja tasapainossa jotta hyvinvointi voidaan rahoittaa myös tulevaisuudessa uskon että olemme kaikki samaa mieltä tästä uskon että tavoitteesta vallitsee yksimielisyys mutta keinoista olemme eri mieltä voimme olla eri mieltä leikkausten tarpeesta verohuojennusten kohdentamisesta finanssipolitiikan myötäsyklisyydestä tai vastasyklisyydestä sekä siitä milloin on oikea aika ottaa käyttöön erilaisia poliittisia välineitä edustaja zyskowiczin huutoon tietysti heti vastattiin salin tältä suunnalta hallituspuolueiden ryhmät pitävät tietenkin epäoikeudenmukaisena sitä että hallitusta syytetään siitä että se leikkaa lapsilta vaikka talousarvioehdotukseen sisältyy monia konkreettisia panostuksia lasten hyvinvointiin tässä tapauksessa uskon että puhuimme ristiin ymmärtämättä toisiamme se voi johtua siitä että meillä on erilaiset elämänkokemukset ehkä näemme elämässämme saman yhteiskunnan eri osia ja katsomme asioita eri näkökulmista minun näkökulmastani lapsilta leikkaamista ja heidän tulevaisuutensa riistämistä riistämistä olisi se jos emme takaisi heille turvallisia olosuhteita ja mahdollisimman tasapuolisia edellytyksiä kehittää erilaisia taitoja terveessä yhteisössä mielestäni lapsilta leikkaamista olisi se jos kasvattaisimme tuloeroja sen sijaan että pienentäisimme niitä mielestäni lapsilta leikkaamista olisi se jos emme emme tekisi kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa mielestäni leikkaisimme lapsilta jos emme palauttaisi subjektiivista päivähoito oikeutta jos emme korottaisi joitakin etuuksia ja tukia nyt keskusteltavana olevan talousarvioesityksen mukaisesti mielestäni lapsilta leikkaamista olisi pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta luopuminen palveluja yksityistämällä jos loisimme yhteiskunnan jossa jokaista pidetään oman onnensa seppänä ja jossa tavallinen palkka ei riitä elämiseen tältä lapsiin kohdistuvat leikkaukset näyttävät minun näkökulmastani

arvoisa rouva puhemies todellakin on käytetty jo

ja listalla taitaa olla viitisenkymmentä ja on ollut erittäin värikkäitäkin ja hyviä keskusteluja kiitän tästä raikkaasta keskustelusta keltaisen kirjan osalta arvoisa puhemies keskustan tavoitteena on parantaa suomalaisten arkea ja vahvistaa luottamusta tulevaisuuteen tämän budjetin vahvana elementtinä seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoite mutta myös keskusta sitoutuu vahvasti tavoitteeseen että vuonna kaksikymmentäkolme meillä on talouden tasapainotus keskusta on valmis kääntämään kaikki kivet työllisyyden edelleen parantamiseksi hallitus päätti budjettiriihessään ensimmäisistä työllistävistä toimenpideratkaisuista niitä taisi olla kaksikymmentäviisi kappaletta olemme tulevaa silmällä pitäen myös esittäneet seitsemän keskustalaista omaa mielipidettä ja toimenpidettä joista tärkein työllisyyden kannalta on paikallisen sopimisen edistäminen keskusta pitää kiinni hyvinkin vahvasti tästä seitsemänkymmenenviiden prosentin työllistämisestä työllistämisestä tällä vaalikaudella vaikkakin talouden näkymät ovat heikentyneet se vain vaatii meiltä uusia toimenpiteitä aikanaan myös mitataan hallituksen onnistuminen

osalta on ollut tietoinen valinta tässä budjetissa että käytämme talouden liikkumavaran esimerkiksi perusturvan parantamiseen mittavien veronalennusten sijaan kaikilla suomalaisilla kun ei mene hyvin lapsiköyhyys on maamme yksi vakavimpia ongelmia nyt nostamme yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisiä helpotamme opiskelevien vanhempien toimeentuloa korotamme pienimpiä vanhempain ja sairauspäivärahoja eli keskusta jatkaa sitä työtä lapsiköyhyyden

tehty päiväkotien ryhmäkokoja tullaan pienentämään ja koulussa tuetaan opettajien jaksamista huolehditaan opettajien työ ja oppilaiden oppimisrauhasta ja ennen muuta laitetaan perustaa kuntoon keskusta toimii pienten lasten koulun puolesta hyvin vahvasti arvoisa puhemies tällä viikolla on vanhustenviikko ja teemana on varaudu vanhuuteen se on ihan normaalia varaudutaan tulevaan opiskeluun perheen perustamiseen mutta tulee myös varautua vanhuuteen meillä on monella eläkeläisellä tiukkaa nostamme tässä nyt pienimpiä eläkkeitä kiirehdimme vanhustenhoidon epäkohtien korjaamista mielestäni ja keskustan mielestä jokainen ihminen ihminen tarvitsee ihmisarvoisen inhimillisen hoivan kyse sitten koti laitos perhe tai omaishoidosta tällä viikolla mielestäni on aika vähän keskusteltukin juuri kotihoidosta sen sen tasosta sen toimivuudesta ja varsinkin omaishoitajista niin niin hoidettavana kuin hoitajana olevista rakkaista lähimmäisistämme jotka jaksamme aktiivisesti vapaaehtoisesti hoitaa toinen toisiamme veronalennukset kohdennetaan pieni ja keskituloisille ja suurituloisten solidaarisuusvero tulee jatkumaan

vmn tutkimuksen mukaan yli seitsemänkymmentä prosenttia ihmisistä saa paremman paremman tulon kuin aiemmin eli se kohdentuu kyllä aika tasaisesti nyt on myös pidettävä huoli yrittäjyydestä ja tässä meidän paketissa on monta hyvää asiaa tuplapoistoa innovaatiorahoituksen mahdollisuutta rekrytointikokeilua ensimmäisen työntekijän palkkauksen sivukulujen alentamista yrittäjien jaksamiseen panostetaan siinä on hyvin monia mitkä aktivoivat myös pienyrittäjyyteen toteaisin myös tässä että hankintalakiakin on aikaisemmin uudistettu ja nyt pitäisi myös toimia kunnissa ja hankintayksiköissä niin että meidän pienet yritykset saisivat niittenkin kautta tuloa maa ja metsätaloussektorilla on on hieno asia että luonnonhoitokustannukset ja nämä mitkä ovat jälkeenjääneitä kustannuksia korjataan ottaisin ylös myös täältä yhden asian me tarvitsemme maa ja metsätalouteen vahvaa tutkimusta muun muassa luken puitteissa kolmekymmentä vuotta sitten todettiin tutkimuksellisesti en tiedä kuka tutkimuksen teki että maatalouden typpipäästöt ovat kaksinkertaiset ja

tänä vuonna ne on taas pudotettu sille tasolle mille ne kuuluvat kolmekymmentä vuotta on tällä kiusattu meidän maatalouden yrittäjiä eli tutkimusta pitää tehdä ja tutkimusta pitää valvoa eli kovasti näen että meidän maa ja metsätalouden tutkimus on hyvällä tolalla ja sitä pitää edelleen tehdä yrittäjyyden edellytyksistä näen vielä että se koskee myös vientiä ja näen että on erittäin hyviä asioita tehty esimerkiksi team finlandin rahoitukseen mutta myös business finlandin rahoitukseen että saamme uutta vientiä ja aktiivitoimintaa yrityskenttään raiteet ja tiet unohtuivat mutta niiden suhteen hallitus tekee erinomaista työtä ja myös yksityisteille annetaan kaksikymmentä miljoonaa

arvoisa puhemies polttoaineveron kahdensadanviidenkymmenen miljoonan euron korotus osuu kipeästi etenkin niihin kaupunkikeskusten ulkopuolella asuviin ihmisiin joilla ei ole mahdollisuutta kunnollisiin joukkoliikennepalveluihin vähemmälle huomiolle on jäänyt että myös joukkoliikenne ja nimenomaan linja autoliikenne kallistuu veronkorotusten seurauksena suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmän lipaston avulla laskettu arvio on että valtakunnallisesti linja autoliikenteen kustannukset nousevat noin kaksitoista pilkku neljä miljoonaa euroa vuodessa kustannusten nousu aiheuttaa paineen nostaa lippujen hintoja hinnankorotukset taas johtavat joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen vähenemiseen näin polttoaineveron kiristys vaikuttaa joukkoliikenteen käyttöä vähentävästi esimerkiksi kotikaupunkini turun isännöimän seudullisen joukkoliikenneviranomaisen tuttavallisemmin fölin toimintaan veronkorotus aiheuttaa noin neljänsadanviidenkymmenentuhannen euron lisäkustannuksen sen kattaminen edellyttää lippujen hinnankorotuksia niin että joukkoliikenteen matkamäärän arvioidaan laskevan matkalla näyttäisi siltä että hallituksen ilmastoperusteella korottama polttoainevero osuu liikenteen päästövähennystavoitteita vastaan liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi joukkoliikenteen matkamäärän kasvattamista ei sen vähentämistä budjetissa joukkoliikenteen järjestämiseen on osoitettu ilmastoperusteista lisärahoitusta kaksikymmentä miljoonaa euroa mutta tämä raha näyttää kohdistuvan ennen kaikkea joukkoliikenteen kehittämiseen on siis perusteltua kysyä viekö veronkorotus nyt pohjan pois tältä kehityspanostukselta myös parafiinisen dieselin verotuen poistaminen vaikuttaa linja autoliikenteen kustannuksia kasvattavasti tuki on ollut viisi senttiä litralta ja tuen määrä on

miljoonaa euroa vuodessa tämän verotuen poisto voi itse asiassa myös hidastaa siirtymistä biodieselin

tästä viime mainitusta asiasta minulla ei ole tarkempia laskelmia mutta tämän verotuen poistamisen vaikutussuunta näyttäisi olevan selvä ja valitettavasti joukkoliikenteen käytön ja päästövähennystavoitteiden kannalta se on negatiivinen olisi ehdottoman tärkeää että polttoaineveron korotuksen ja toisaalta veroedun poiston aiheuttamat lisäkustannukset kompensoitaisiin suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen järjestäjille sekä alueellisille liikenteenharjoittajille siten että kustannukset eivät siirtyisi joukkoliikenteen käyttäjille se olisi mielestäni vähintä mitä eduskunta voisi tehdä ihmisten liikkumisen kallistumisen estämiseksi eikä tämän hintalappukaan olisi suuri arvoisa puhemies toivonkin että asianomainen valiokunta käy tämän asian perusteellisesti läpi ja siihen saadaan vielä korjaus kiitoksia

arvoisa rouva puhemies

välisellä rajanylityspaikalla torniossa ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosien aikana lyhyen ajan sisällä huumeiden takavarikot ovat kaksinkertaistuneet tornion rajanylityspaikka on suomen toiseksi vilkkain heti helsinki vantaan lentoaseman jälkeen tornion maarajan yli saapuu suomeen lähes kaksi pilkku viisi miljoonaa autoa vuodessa sen lisäksi ihmisiä ylittää rajan julkisen liikenteen välineillä ja jalkaisin kaikkiaan suomen ja ruotsin välisen maarajan torniossa ylittää vuodessa noin kaksikymmentä miljoonaa ihmistä suuntaan tai toiseen ruotsista saapuneiden turvapaikanhakijoiden vyöryn vuoksi tornion tulli otti käyttöön tehostetun rajavalvonnan syyskuussa kaksituhattaviisitoista silloin tulli tilapäisesti lisäsi henkilökuntaa torniossa siirtämällä sitä tornion toimipaikkaan muilta rajanylityspaikoilta seuranneen kolmen kuukauden tehostetun valvontavaiheen aikana tornion tullissa kiinni jääneiden huumeiden salakuljettajien määrä moninkertaistui lyhyessä ajassa jäi kiinni myös kymmeniä ihmissalakuljetustapauksia tehostetun valvonnan vaihe kesti alkuvuoteen kaksituhattakuusitoista jolloin tornion tulli palasi normaaliin vakiintuneeseen valvontakäytäntöön samalla tornion rajanylityspaikan henkilökunnan määrä palautui tehostetun valvonnan vaihetta edeltäneelle tasolle arvoisa rouva puhemies tehostetun valvontavaiheen aikana tapahtunut kiinni jääneiden huumausaineiden salakuljettajien määrän moninkertaistuminen osoittaa selvästi rajavalvonnan tehostamisen tarpeen länsirajalla

vuokralla senaatti kiinteistöjen omistamissa tiloissa jotka rakennuksen omistaja on on nyt laittanut myyntiin poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset suomessa ovat lisääntyneet vuosi vuodelta samalla niin sanottujen kovien huumeiden määrä takavarikoissa on lisääntynyt huumeidenkäytön yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset ovat lisääntyneet todella huolestuttavaa vauhtia euroopan vuoden kaksituhattayhdeksäntoista huumeraportin mukaan euroopassa schengen alueen sisällä valmistetaan huumeita euroopan markkinoille ja myös lähi idän ja kaukoidän vientiin raportin mukaan amfetamiinia ja metamfetamiinia valmistetaan monissa euroopan maissa tällaisina maina raportti mainitsee belgian alankomaat puolan baltian maat saksan ja tsekin raportin mukaan euroopan valmistetaan myös heroiinia ja kokaiinia schengen alueen sisältä lähtevä ja alueen sisälle suuntautuva salakuljetus ei vähene schengen alueen ulkorajavalvonnalla huumeidenvastainen työ edellyttää salakuljetuksen estämistä rajakontrollin kehittämistä alueen sisärajoilla se edellyttää myös poliisin resurssien vahvistamista arvoisa rouva puhemies poliisin mukaan länsirajan yli kulkee huumeiden salakuljettajien käyttämä merkittävä niin sanottu pohjoinen reitti tullin valvonnan tehostaminen tornion rajanylityspaikalla lisäisi salakuljettajien kiinni saamisen mahdollisuutta ja näin se omalta osaltaan olisi ehkäisemässä huumeiden salakuljetusta suomeen valvonnan lisääminen kohdistuisi kaiken salakuljetuksen myös ihmissalakuljetuksen ehkäisemiseen tullin lisäksi myös rajaseudun poliisi tarvitsee lisää resursseja salakuljetuksen vastaiseen työhön suomi ja ruotsi kuuluvat schengen alueeseen schengen sopimuksen jäsenvaltioissa sopimusta sovelletaan käytännössä verran vaihtelevilla tavoilla joissakin sopimusvaltioissa on käytössä myös sisärajatarkastukset schengen sopimuksen lähtökohta on että rajojen valvonta tapahtuu vain schengen alueen ulkorajalla schengen sopimus antaa kuitenkin myös kansallista liikkumavaraa toteuttaa sisärajojen rajanylityspaikoilla tapahtuvaa valvontaa kunkin sopimusvaltion tarpeelliseksi katsomalla tavalla ja kuhunkin tilanteeseen soveltuvalla tavalla suomen lasten ja nuorison suojeleminen huumeilta vaatii lisää toimenpiteitä salakuljetuksen ehkäisemiseksi huomautan että hallitus ei ole talousarvioesityksessään kiinnittänyt mitään huomiota valvonnan lisäämistarpeeseen tornion rajanylityspaikalla ja länsi lapin maarajalla

rinteen hallituksen

onnistuneet verolinjaukset ansaitsevat

on veropolitiikassaan valinnut viisaasti yrittäjäystävällisen linjan yrittämisen omistamisen ja omistajanvaihdosten verotusta ei kiristetä tämä oli keskustan kynnyskysymys hallitusneuvotteluissa

yrittäjävähennys säilyy ennallaan perintö ja lahjaverotuksen hyvin toimiva sukupolvenvaihdoshuojennus ei heikkene

listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotus pysyy

verrattain kohtuullisella tasollaan ja tämä on hyvä kannuste pk yrittäjille pääomatulon

kaksituhattakuusitoista toteuttama perintö ja lahjaveron tasokevennys pysyy eikä siis palata kataisen hallituksen kiristetylle verotasolle vaikka se oli hallitusneuvotteluissa esillä kohtalainen lopputulos mielestäni kaiken

kaikkiaan yrittäjien näkökulmasta ymmärrän tietyn surutyön kokoomuksen piirissä kun yhteiskunnassa on sellaistakin harhaluuloa että kokoomus olisi

joku sellainen puolue joka erityisesti tarvittaisiin yrittäjien asioitten ajamiseen

aika monta vuosikymmentä

varsin monet merkittävät yrittäjiä laajasti koskevat verouudistukset on tehty keskustan aloitteesta punamultahallituksissa täällä on

puhuttu ansiotulon verotuksen kiristymisestä ensi vuonna siinä on oivallisesti sekoitettu ansiotulon verotus ja sitten kiky sopimus jota kokoomuskin oli tekemässä ja jonka rippeitä edelleen toteutetaan sillä tavalla että siirretään eläke

ja työttömyysvakuutusmaksuja palkansaajan maksamisen suuntaan eli puhutaan nyt mieluummin sitten verotuksesta sellaisenaan moni ajattelee

että nuo kiky sopimuksen eläke ja työttömyysvakuutusmaksujen siirrot taidettiin viime kaudella jo kertaalleen

ja keskituloisten verotuksen keventämiseen

keskustelu kotitalousvähennyksen supistamisen ongelmallisuudesta

keskimäärin

arvoisa rouva puhemies

itselleni tutuksi sekä siitä kuinka ne voivat näyttäytyä hyvinä ja huonoina hetkinä ennen nykyistä työtäni työskentelin perusterveydenhuollon avokuntoutuksessa siellä on kaunistelematon läpileikkaus ihmisen koko elämänkirjosta ja ennen kaikkea se on varsin realistinen työssäni opin että kohdatessa ihmisen kasvokkain et voi valita mikä elämänvaihe hänellä on tai miksi hän on siellä hän on tullut siksi että hän tarvitsee apua ihmisellä kipu voi tuntua fyysisenä tai henkisenä ne voivat myös ruokkia toinen toisiaan jollakin kipu voi aiheuttaa kokonaisvaltaisen elämänhallinnan menetyksen päättäjinä kohtaamme päätöksillämme kaikki nuo ihmiset vaikka emme tapaisikaan heitä silloinkin kun istumme täällä salissa ja puhumme päätöksistä jotka koskettavat heitä ja mielestäni se on tärkeä muistaa ihmisten hyvinvointia työkykyä mielenterveyttä aktiivisuutta ja osallisuutta on mahdollista tukea monin tavoin ja moniammatillisesti ja siihen tämä hallitus nyt pyrkii me haluamme huolehtia siitä että suomi on valtio jossa jokaisen ihmisen oikeusturva toteutuu jokainen meistä voi tipahtaa tyhjän päälle silloin yhteiskunnan on kyettävä auttamaan ja tukemaan tarvittava tuki voi olla kasvamisen ja kehittymisen ehto toisaalta se voi olla myös päivittäinen tarve mutta kaikelle on se että tuo yksilöllinen tarve tulisi aina tunnistaa ajoissa tuen ja avun tarve voi olla vain vaihe elämässä mutta joskus se voi olla myös voima joka kannattelee jaksamaan tai auttaa pääsemään työhön kiinni ennaltaehkäisyyn panostamalla tämä hallitus tulee pyrkimään juuri siihen on tärkeää muistaa että apu ja tuki kuuluvat moneen eri elämänvaiheeseen ja monelle eri hallinnonalalle ne tunnistaaksemme meidän täytyy pystyä oikea aikaisesti kohtaamaan ymmärtämään ja auttamaan myös heitä jotka ovat erilaisia kuin sinä tai

arvoisa puhemies viime päivinä on käyty runsasta keskustelua siitä mitkä ovat ne ajat kun suomalaisten hyvinvointiin kannattaa panostaa ja minä aikoina pitää sitten vetää vyötä kireämmälle asiaa tarkastellaan osana pidempää historiallista jatkumoa nähdään että juuri vaikeina aikoina hyvinvointivaltiota tarvitaan kaikista eniten juuri silloin on pidettävä ihmiset mukana tätä nykymuotoista järjestelmää alettiin rakentaa toden teolla suomea repineen sisällissodan jälkeen ja maailmansotien jälkeen tahti entisestään kiihtyi huomattiin että meillä on todellakin tarve tämän maan edistyksen sivistyksen tasa arvon ja rauhan eteen tehdä töitä ja se työ vaatii pitkäjänteisyyttä ja panostusta ihan kaikkien hyvinvointiin erityisesti niihin jotka ovat lähellä pohjaa tätä työtä jatkettiinkin pitkään kunnes koitti luvun kriisi kylmän sodan loppu neuvostoliiton romahdus ja lama joka veti kokonaisia ikäpolvia kohti syvyyttä siinä tilanteessa olisi pitänyt olla viisautta nimenomaan panostaa siihen että kukaan ei putoa pohjalle vaan saadaan pidettyä kaikki mukana

yksi ensimmäisistä ikäluokista joista on tehty koko elinkaaren mittainen kohorttitutkimus vuonna syntyneestä ikäluokasta ja sitten sen jälkeen vuoden yhdeksänkymmentäseitsemän ikäluokasta tämä kahdeksankymmenenseitsemän ikäluokkahan on nyt sellainen että meillä alkaa olla eduskunnassa ja ministeriaitiossakin merkittävä määrä ihmisiä jotka tähän ikäluokkaan kuuluvat se saattaa kuulostaa siltä että meidän ei ei kannattaisi kiinnittää huomiota siihen mitä on yhdeksänkymmentä luvulla tapahtunut mutta kun katsotaan missä iässä ovat ne ihmiset jotka olivat silloin aikanaan niitä laman lapsia ja katsotaan miltä heidän katsotaan sitä eriarvoisuutta niitä mielenterveysongelmia sitä ylisukupolvista syrjäytyneisyyttä ja työttömyyttä mitä siinä ikäluokassa piilee niin niin tunnistetaan nimenomaan ne aikanaan vuosikymmeniä sitten tehdyn politiikan väärät jäljet tunnistetaan että me olemme osan ihmisistä jo silloin tehdyillä valinnoilla ajaneet sellaiseen tilanteeseen että on kyllä kovan työn takana jos niistä kaikista pahimmin pohjalle tiputetuista halutaan saada jatkossa veronmaksajia onnellisia kansalaisia haluaisimme täällä tietysti kaikki pyrkiä siihen että kaikki pääsisivät elämään hyvinvoivaa elämää sen tähden jos todella halutaan rakentaa suomen taloutta kestävälle pohjalle työ ihmisten työkykyisyyden ja hyvän elämän eteen on aloitettava silloin kun he ovat lapsia tiedetään oecd tutkimuksistakin että varhaiskasvatukseen laitettu euro maksaa itsensä jopa kuusi viiva kahdeksan kertaa takaisin ihmisen elinkaaren aikana varhaiskasvatukseen satsattu euro ei siis suinkaan ole mitään syömävelkaa tai tyhjänpäiväistä hulisuttelua se jos jokin tuottavimmista investoinneista mitä tässä maassa voidaan tehdä tiedetään myös että jos saataisiin yhä useampi nuori pidettyä hyvinvoivana ja saataisiin huolehdittua siitä että mielenterveysongelmiin saa apua ajoissa niin meillä olisi ehkä toisenlainen tilanne kuin tämä nykyinen jossa mielenterveysongelmat ovat suurin syy työkyvyttömyyteen ja nimenomaan työkyvyttömyyseläkkeeseen sellaiseen etuuteen sellaiseen tilaan josta harva kyllä enää sitten työelämään takaisin nousee vaikka tahtoakin löytyisi

kolmenkymmenenkahden vuoden päähän mikä nyt on se aika mitä on ehtinyt vuodesta kahdeksankymmentäseitsemän kulua meillä on entistä enemmän niitä kolmekymmentäkaksi vuotiaita joiden tulevaisuuteen me olemme investoineet tänä aikana ei sen tähden että se tuottaisi hallituskauden aikana hyvää vaan koska me näemme että tulevaisuutta pitää rakentaa sinne kolmenkymmenenkahden vuoden päähän toivonkin että tänä päivänä syntyneistä lapsista yhä useammista tulee sellaisia onnellisia iloisia veronmaksajia kuin ne vuonna kahdeksankymmentäseitsemän syntyneet joita me täällä salissa ja ja ministeriaitiossa tänä päivänä näemme siihen pitää kaikilla olla mahdollisuus ja se vaatii työtä se vaatii kovaa työtä ja pitkäjänteisyyttä siksi toivon että suomalaisen hyvinvointivaltion vaaliminen on meidän kaikkien yhteinen asia

arvoisa

vanhemmuus läheisistä huolehtiminen ja työ voivat mahtua samaan onnelliseen elämään suomea pidetään yhtenä maailman onnellisimpana maana siitä huolimatta syntyvyys on romahtanut lapsen saaminen on henkilökohtainen ja herkkä asia lapsi on lahja politiikan keinot vaikuttaa syntyvyyteen ovat rajalliset mutta käsiä ei kannata nostaa pystyyn meidän päättäjien tehtävä on hoitaa maamme asioita kokonaisuutena niin että perheet voivat hyvin ja lapset on hyvä ottaa vastaan että on hyvä ja turvallista elää käydä koulua ja kehittää itseään tehdä työtä ja kasvaa tämän maan rakentajiksi keskustan ja hallituksen toiveena on rakentaa asenteiltaan ja ilmapiiriltään perheystävällinen suomi jossa jokainen lasta haluava voisi saada lapsen ja perheet voisivat saada niin monta lasta kuin haluavat meidän tulee luoda kaikilla toimillamme toivoa ja luottamusta lapsiystävällisessä maassa nuoret uskaltavat sitoutua perustaa perheen ja saada lapsia syntyvyyden laskun taustalta voi löytyä monia syitä puolisoa ei välttämättä löydy ja vaikka löytyykin lapsettomuus ei ole kaikille tietoinen valinta vaan jollekin se on kohtalo ja kipeä asia kun puoliso löytyy myöhemmin lapsihaaveet eivät välttämättä toteudu lapsettomuushoidot voivat olla pienituloisille liian kalliita myös niiden saatavuutta tulisi mahdollisuuksien mukaan parantaa meidän tulee auttaa myös lapsettomia perheitä perheellistymisen pelko voi kummuta aikamme epävarmuudesta työttömyys ja pätkätyöt luovat taloudellista epävarmuutta ilmastoahdistus voi nakertaa tulevaisuudenuskoa työelämä voi vaatia yhä enemmän ja viedä kaikki voimat joku pelkää urakehityksen heikentymistä lasten vuoksi lähellä ei välttämättä ole sukulaisten auttavia käsiä lapsiperheet voivat jäädä yksin uudella asuinseudulla työn ja perheen yhteensovittaminen voi vaikuttaa siihen kasvaako perhe yhden lapsen jälkeen arvoisa puhemies on tärkeää että helpotamme työn vanhemmuuden ja perhe elämän joustavaa yhteensovittamista on tärkeää että poistamme lapsiperheköyhyyden on tärkeää että tuomme yrittäjyyttä että syntyy uutta työtä ja perheet saavat leipää on että täsmäkoulutamme jatkuvan oppimisen ajatuksen mukaan että kaikki saavat osaamisensa mukaisen mielekkään työn vanhemmilla tulee olla tasa arvoinen mahdollisuus olla olla läsnä perheen elämässä perheen tulee saada kuitenkin itse päättää miten jakaa perhevapaansa koska perheiden tilanteet vaihtelevat kummalle tahansa vanhemmalle ei välttämättä esimerkiksi harvaan asutulla seudulla löydy työtä pelkojen vuoksi suurituloisemman on pakko joskus tiukassa tilanteessa pysyä töissä tarvitsemme sellaisen perhevapaiden uudistuksen joka kannustaa isiä hoitamaan lapsia mutta joka jättää kuitenkin päätösvallan kotiin perheille tulee antaa riittävästi tukea nimenomaan lastenhoidossa ja kotitöissä myös vertaistukea kaivataan arvoisa puhemies tarvitsemme suomeen palveluita jotka tukevat perheitä esimerkiksi perhekeskuksen muodossa raivataan yhdessä tietä lapsille

arvoisa rouva puhemies ja hyvät edustajat tuossa hallitusohjelmassa ja kirjassa on paljon hyviä asioita se mikä itseni sai tänne on on tuo ammatillinen koulutus ja siihen osoitettava panostus erittäin hyvänä asiana se on tärkeä se on ollut mielestäni tämän reformin jälkeen aika ikävässä tilanteessa siellä on jo vuosikausia jatkunut semmoinen tilanne että jos joku opettaja on tullut sinne töihin raha on ollut aina ehkä yhteiskunnan kannalta sama ja samansuuruinen sitä mukaa kun opettajien palkat ovat nousseet heiltä on leikattu tuntimäärää pienemmäksi sillä tavalla opettajien palkka on ikään kuin laskenut ja se on ehkä pitkässä juoksussa aiheuttanut sen että se opettajien ammattitaito ja ehkä

ollut enää sitä kautta ammatillisella puolella niin haluttu tämän panostuksen minä näen hyvänä toivon että sinne saadaan lisää opettajia mutta myös lisätunteja näille opettajille jotka siellä työskentelevät

toinen asia

jos oikein ymmärsin niin jonkinlaista valoa on näkyvissä tuohon urheiluun elikkä toivon että sinne rahat kohdentuvat vaikka näyttää siltä ja oletettavaa on että veikkausvoittovarat laskevat toivoisin nuorten urheilijoiden asemaan parannusta

sitten tästä mitä itse toivoisin olen kritisoinutkin sitä paljonko rahaa käytetään turvapaikanhakijoihin tai näihin

pakolaisstatuksen saaneisiin maahantulijoihin

se raha nyt todennäköisesti esitämme että sitä ei ainakaan koroteta ryhmänä esitämme tulisi mielestäni käyttää hyvin harkiten sillä rahalla ehkä tulisi hankkia opetusta ja viedä semmoista niin kuin opetusvientiä koska opetus kun sitä viedään ulos on sellaista mitä kukaan ei voi siellä oikeastaan omia elikkä tämä mahdollinen raha mitä te käytätte tuonne suomen ulkopuolelle kannattaisi käyttää opetuksena suomalaisena työnä opetusvientinä sinne se on sellainen asia että sitä ei voi

mikään taho siellä omia keneltäkään silloin se apu menee varmasti perille asti nämä olivat nyt ne mitä tässä vaiheessa mieleeni tulee kiitoksia

arvoisa rouva puhemies

ja ympäröivään yhteiskuntaan ennalta ehkäisevän nuorisotyön ja toiminnan lisäksi tarvitaan kohdennettua tukea niille nuorille joille pahoinvointi kasautuu muun muassa etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tukevat erityisesti nuoria

siis jo olemassa siellä missä on tahtoa siellä on tie opetushallitus laatii parhaillaan kiusaamisen vastaisen työn opasta joka kattaa myös nettikiusaamisen ilmiöt tämä on äärimmäisen hyvä asia kouluissa pitää olla nyt ja aina nollatoleranssi kiusaamiselle koulujen ohella myös vanhemmilla on vastuu kiusaamisen vastaisessa toiminnassa kasvatusvastuuta ei kukaan voi ulkoistaa arvoisa puhemies hyvinvointi ihmisen tie on ainutkertainen siksi myös politiikalla on väliä

muutos alkoi huhtikuun neljäntenätoista päivänä tuona päivänä käytiin vaalit jotka jäävät historiaan viime hallituskauden leikkauspainotteinen politiikka käännettiin päälaelleen ja kilpailukyvyn ja leikkausten sijaan huomio palautettiin takaisin ihmisiin hyvinvointiin tasa arvoiseen oikeuteen oppia ja päästä osaksi työelämää ja yhteiskuntaa kyse on oikeudenmukaisuudesta kansalaisten kunnioittamisesta tasa arvoisesta kohtelusta ja ihmisarvosta pidetään kaikki mukana se on uuden hallituksen ja ensi vuoden talousarvion keskiössä antti rinteen johtama hallitus tekee erilaista talouspolitiikkaa kuin edellinen uuden talouspolitiikan tavoitteena on että ihmisten hyvinvointi lisääntyy osaaminen vahvistuu sekä työllisyys näinä heikkenevinäkin aikoina paranee ja mahdollistuu yhä useammalle ihmiselle työ on nähtävä perusoikeutena jokaiselle myös osatyökykyisille ja vammaisille ihmisille jokaisella ihmisellä on oikeus elättää itsensä ja perheensä omalla työllään ja tuloillaan vaikeimmissakin työllistymistilanteissa yhteiskunnan on tultava vahvemmin mukaan tukemaan osaamisen kerryttämistä ja työllistymistä nyt tähän on puututtu ja työvoimahallinnon palveluja vahvistetaan lisäämällä henkilöstöä palveluihin näin kaikille tarvitsijoille mutta myös nuorille ja maahanmuuttajille voidaan tarjota räätälöityjä koulutus ja työllisyyspalveluja tavoitteena työllistyminen tämän lisäksi koulutusta lisätään työvoimapula aloilla työvoiman liikkuvuutta helpotetaan verohelpotuksilla palkkatukea lisätään ja monipuolistetaan sekä palkkatukiprosessia yksinkertaistetaan vähentämällä byrokratiaa hallitus kannustaa yksinyrittäjiä ja mikroyrityksiä työntekijän palkkaamiseen hallitus laatii yrittäjyysstrategian jonka tavoitteena on monipuolistaa ja uudistaa elinkeinorakennetta toisin kuin oppositio väittää paljon on tehty ja paljon vielä tehdään tämän hallituskauden aikana tavoitteena on työllisyysasteen määrätietoinen nostaminen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin arvoisa puhemies maamme menestys ja kilpailukyky perustuu osaamiseen ja kykyyn uusiutua ja olla edelläkävijä maailmalla kuten tasavaltamme presidentti sauli niinistö totesi tavoitteena on olla suurempi maailmalla tämä edellyttää pitkäjänteistä ja määrätietoista politiikkaa joka näkee päätösten vaikutukset pitkälle tulevaisuuteen hallituksen satsaukset varhaiskasvatukseen peruskouluun ja toiseen asteeseen luovat pohjan tulevaisuuden osaajille ja rakentajille myös korkeakouluihin on panostettu aivan uudella tavalla ja ja kunnianpalautus tieteelle on saatu aikaiseksi tasa arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen oppimiseen ja koulutukseen hyvinvointia työtä ja tulevaisuutta olen todella iloinen politiikan muutoksesta juuri näissä asioissa lapsen tasa arvoinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen palautetaan kyse on ihmisoikeudesta oikeudenmukaisuudesta ja tämän lapsen omasta elämästä ja tulevaisuudesta sitä oikeutta ei häneltä viedä pois sen takia että hänen vanhempansa ovat työttömiä tai hänelle syntyy pikkusisko tai veli tämän lisäksi hallitus panostaa esi ja perusopetukseen jotta joka siirtyy myöhemmin toiselle asteelle ja olisi paremmat edellytykset oppia ja näin suorittaa itselleen toisen asteen tutkinto korkeakoulututkinto ja siten rakentaa itselleen parempaa elämää ja työelämää hyvä laadukas opetus ja koulutus tuovat myös valmiuksia vastaanottaa tulevaisuuden työelämän murrokset joita tämän päivän nuoret tulevat tulevaisuudessa kohtaamaan rinteen hallitus katsoo tulevaisuuteen ja näin luo ihmisille parempaa ja turvallisempaa tulevaisuutta

arvoisa rouva puhemies hallituksen budjettiesitys sisältää paljon hyvää kotimaakuntani satakunnan kannalta näistä keskeisin on laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeen toteutuminen kun merivoimien uudet sotalaivat tullaan rakentamaan rauman telakalla tänään jo aikaisemmin kiitin puolustusministeriä ja kiitän edelleenkin hallituspuolueita siitä että tämä pitkään valmisteltu hanke on viety nyt tämän hallituksen aikana maaliin ja siitä annan syvät ja suuret kiitokseni hallitukselle hanke on erittäin merkittävä koko länsirannikon meriklusterin kannalta se tuo valtavasti työtä ja toimeentuloa rauman seudulle ja turvaa telakka pystyy myös tulevaisuudessa saamaan isoja keskeisiä hankkeita suomeen toteutettavaksi arvoisa rouva puhemies budjetissa esitetään myös kolmensadan miljoonan euron lisäystä perusväylänpidon rahoitukseen päätöksen taustalla on kaikkien eduskuntaryhmien yhteinen näkemys siitä että tienpitoon on pitänyt panostaa enemmän kiitos liikenneministerille että tämä asia tulee nyt kuntoon liikenneväylissämme on lähes kahden ja puolen miljardin euron korjausvelka ja monessa paikassa kuten omassa kotimaakunnassani satakunnassa tiestön kunto on paikoitellen erittäin heikko tämän lisäksi lounais suomessa on merkittävä määrä huonokuntoisia siltoja jotka vaativat välitöntä korjaamista perusväylänpidon rahoituksen nostaminen on siten meille erinomainen uutinen teollisuuden kuljetukset rautateitse ovat vahvassa kasvussa satakuntaan maakuntamme on yksi teollistuneimmista maakunnista suomessa ja toimivien liikenneyhteyksien merkitys on meille erittäin suuri tavaroiden ja ihmisten sujuva liikkuminen on maakunnallemme elinehto pori tampere radan kunnostaminen aloitettiin vuosi sitten kun pori mäntyluoto rata sai rahoituksen radan loppuosan sähköistämiseen nyt budjetissa radan parantamiseen ohjataan yhteensä kuusikymmentä miljoonaa euroa jolla poistetaan tasoristeyksiä ja peruskorjataan radan huonokuntoisia kohtia näiden toimien johdosta junamatka porista tampereelle lyhenee kymmenellä minuutilla arvoisa puhemies nämä toimet ovat hyvä alku mutta eivät tietenkään riittäviä seuraavana tavoitteenamme on käynnistää henkilöjunaliikenne uudelleen raumalta kokemäen kautta tampereelle eteen on tehty töitä jo pitkään ja nyt asia on liikahtanut askeleen eteenpäin väylävirasto nimittäin tekee parhaillaan tarkempia selvityksiä radan käyttämisestä henkilöjunaliikenteen osalta hallitus on lisäämässä budjetissaan varoja joukkoliikenteen ostoihin ja rahoittamiseen ja rauman henkilöjunaliikenne sopii tähän tarkoitukseen erinomaisesti koko rauman seutu toivoo että liikenneministeri kuulee toiveemme ja tukee liikenteen käynnistämistä uudelleen raumalta kokemäen kautta tampereelle se olisi erittäin tärkeä toimi rauman seudun saavutettavuuden parantamisessa arvoisa rouva puhemies totesinkin jo kollegoille aikaisemmin että tässä salissa on käyty kipakkaakin debattia välillä opposition ja teidän hallituspuolueiden edustajien kanssa mutta minusta on kuitenkin hyvä todeta myös se että budjetissa on paljon hyvää ja erikseen nöyrästi ja lämpimästi kiittää hallitusta myös niistä oikeansuuntaisista toimista mitä te budjetissa olette nyt tekemässä

arvoisa

mahdollista arvoisa rouva puhemies minä toivon että aletaan keskustelemaan siitä kuka luo tähän maahan työpaikat eli kuka pitää hyvinvointiamme yllä jokainen tässä salissa varmaan tajuaa että kaikki maksaa mutta ymmärtävätkö täällä kaikki sen että pk isoin työllistäjä eli pk yrittäjät ovat niitä jotka luovat meille hyvinvoinnin he kustantavat myös ne julkiset työpaikat mitä paremmin pk yrittäjillä menee sitä paremmin menee meillä kaikilla pk yrittäjät ja heidän työvoimansa ovat meille niitä elintärkeitä nettomaksajia arvoisa rouva puhemies emmekö voi sopia että aletaan yli puoluerajojen puolustamaan edellä mainittuja nettomaksajia se on ainut keino puolustaa myös hyvinvointiamme on suurta typeryyttä ajaa kaikenlaisilla veronlisäyksillä nettomaksajat entistä enemmän ahdinkoon ja samaan aikaan yrittää luoda hyvinvointia velkarahalla puhumattakaan siitä että velkarahaa jaetaan kehitysapuna ulkomaille kiitos

arvoisa rouva puhemies hallituksen talousarvioesitys vuodelle koostuu sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä talouskasvusta työllisyyden parantamisesta sekä kestävästä julkisesta taloudesta talousarvioesitys osoittaa selkeästi että tämä hallitus panostaa nyt koulutukseen hoivaan ja huolenpitoon sekä työn ja kasvun edellytyksiin ja että hallituksen päämääränä on tavallisten ihmisten hyvinvoinnin lisääminen haluan kiittää tästä sosiaalisen kestävyyden tavoitteita edistävästä talousarvioesityksestä tämä talousarvioesitys vahvistaa sosiaaliturvan kokonaisuutta joka rakentuu palveluista sekä riittävän toimeentulon turvasta täysimääräiset tarkistukset kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin aktiivimallin purkaminen sekä pienituloisiin kohdistuvat etuuksien korotukset vähentävät eriarvoisuutta ja viimesijaisen toimeentulotuen tarvetta hallituksen päätöksissä korostuu selkeästi sosiaalinen oikeudenmukaisuus mikä kertoo siitä että tämä hallitus on päättänyt investoida ihmisiin arvoisa rouva puhemies vanhustenhoidon kriisi iski jokaisen suomalaisen tajuntaan viimeistään keväällä ja hätähuutoja oli kuulunut jo kauan ennen sitä on siis selvää että lakiin tarvitaan viimeistään nyt sitova hoitajamitoitus jokaiselle ikäihmiselle on taattava ihmisarvoinen hoiva ja huolenpito ja henkilökunnalle on taattava inhimilliset työolot pidän todella tärkeänä hallituksen esitystä parantaa sosiaali ja terveyspalvelujen saatavuutta saavutettavuutta vaikuttavuutta ja laatua sekä sitä että hallitus sitoutuu vihdoin parantamaan vanhuspalveluita merkittävästi tällä hallituskaudella kirjaamalla lakiin henkilöstön sitovan vähimmäismitoituksen tehostetussa palveluasumisessa myös hallituksen esitys toteuttaa hoitotakuu jonka tavoitteena on että kiireettömässä tapauksessa ihminen pääsee hoitoon seitsemän päivän sisällä hoidontarpeen arvioinnista sekä hallituksen esitys parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja laatua vastaavat kansalaisten syviin tarpeisiin haluan kiittää hallitusta myös siitä että se esittää terveydenhuoltolakiin muutosta jolla vaasan keskussairaala muutettaisiin laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaksi tällä muutoksella turvataan vaasan sairaanhoitopiirin suomen ja ruotsinkielisen väestön palvelujen saatavuus ja kielellisten oikeuksien toteutuminen nykyistä paremmin arvoisa rouva puhemies panostukset koulutukseen ja harrastusmahdollisuuksiin ovat kriittisen tärkeitä nuorison tasa arvon ja hyvinvoinnin kannalta suomen tulevaisuus riippuu nuorista ja syrjäytymisen ehkäiseminen on parasta politiikkaa sisäisen turvallisuuden kannalta olenkin hyvin tyytyväinen että tässä hallituksen budjetissa toteutuu nyt koulutuksen ja tieteen kunnianpalautus hallitus panostaa talousarvioesityksessään osaamiseen ja koulutukseen kaikille koulutusasteille ulottuvalla noin kolmensadanviidenkymmenen miljoonan euron kokonaisuudella talousarvioesityksessä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta korotetaan heti ensi vuonna yhteensä kuudellakymmenellä miljoonalla eurolla tämän lisäksi yliopisto ja ammattikorkeakouluindeksi palautetaan mikä lisää edelleen korkeakoulujen rahoitusta kuudellakymmenelläseitsemällä miljoonalla eurolla myös ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin esitetään kaivattua kahdeksankymmenen miljoonan euron lisämäärärahaa syrjäytymisen ehkäisemisen ja tasa arvon kannalta on myös tärkeää että oppivelvollisuuden laajentaminen ja suomen islannin mallin rakentaminen käynnistyy ja että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus poistetaan ja ryhmäkokoja pienennetään näillä investoinneilla nostetaan suomalaisten osaamistasoa parannetaan koulutuksen laatua ja tasa arvoa sekä panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin arvoisa rouva puhemies haluan kiittää hallitusta myös siitä että kuntien leikkauspolitiikka vihdoin päättyy ja indeksikorotukset palautetaan ensi vuonna on myös hyvin tärkeää että kuntia tuetaan ensi vuonna kaikkiaan yhdellä pilkku yhdellä miljardilla miljardilla eurolla enemmän kuin vuonna kaksituhattayhdeksäntoista ja että kuntien uudet tehtävät

arvoisa rouva puhemies hallitus panostaa merkittävästi liikennehankkeisiin perusväyläverkko on päässyt rapistumaan vuosikymmenten aikana ja tämä panostus kolmesataa miljoonaa perusväyläverkkoon on nyt todella hyvä asia tässä juuri kuultiin että moni tie on todella huonossa kunnossa tähän summaan kuuluu myös kaksikymmentä miljoonaa talvikunnossapitoon ja se on todella hyvä asia myös tulee myös lisäpanostuksia muun muassa yksityisteihin ja sitten myös pyöräteihin ja monessa suhteessa tämä on panostus liikenneturvallisuuteen yksittäisistä hankkeista haluan nostaa esille valtatie kahdeksan osuuden vassor kärklax joka on todella tärkeä vientirannikolle ja ja tässä tulee ottaa huomioon myös se se tosiseikka että meillä ei ole rautatietä siinä rannikolla eli tämä on todella hieno panostus haluan myös kiittää muita hallituspuolueita tästä yhteistyöstä joka meillä on ollut tässä

uutta työpaikkaa se on haasteellista mutta meillä pohjanmaalla on jo työllisyysaste yli seitsemänkymmentäviisi prosenttia ja haluan kuitenkin uskoa että koko suomi pystyy

arvoisa rouva puhemies

on iso haaste mutta se on myöskin iso mahdollisuus samalla kun puhutaan työllisyydestä on puhuttava myös yrittäjyydestä tosiasia on että pk yrittäjät työllistävät suomessa nyt ja tulevaisuudessa erittäin paljon ihmisiä kun vain yrittäjyyden edellytykset ovat hyvät ja paremmat kuin nytten yksi iso asia on työvoiman ja avoimien työpaikkojen kohtaanto ongelma joka meillä on tällä hetkellä ja jos me saamme korjattua sillä saadaan myöskin paljon työllisyyttä paremmaksi isossa osassa suomea on tällä hetkellä sellaisia avoimia työpaikkoja joihin ei saada työväkeä tällä hetkellä ja työttömiä on taas todella paljon tämä kohtaanto ongelma tulee saada paremmaksi ja se on iso asia jolla työllisyysastetta saadaan nostettua kunhan vain siihen paneudumme iso asia on myöskin koulutuksen ja työpaikkojen kohtaanto suomi on erilainen eri puolilla maatamme ja tarpeet ovat erilaiset eri osissa suomea siksi toivon että koulutuksessa koulutuksen järjestäjät pystyvät mukautumaan ja voivat mukautua myöskin kysynnän tarpeiden mukaan keskusta on myös esittänyt seitsemän toimenpidettä työllisyyden parantamiseksi ja niistä ehkä tärkein on paikallisen sopimisen sopimisen edistäminen on myöskin välttämätöntä ettei nyt murenneta sitä kustannuskilpailukykyä mikä viime kaudella vaivalla rakennettiin on myös tärkeää että tuetaan osatyökykyisten työllistymistä räätälöidyllä tuella panostetaan koulutukseen tuotekehitykseen ja

puretaan investointien esteitä tähän myöskin nyt tässä budjettiesityksessä on resursseja nuorten työllistämiseksi tarvitaan oma ohjelma itse katsoisin myöskin sen hyväksi asiaksi että jatketaan sitä viime kaudella ohjelmassa ollutta byrokratian ja myöskin turhien normien purkamista emme tarvitse tai oikeastaan yritykset eivät tarvitse esimerkiksi sitä valtavaa määrää erilaisia lupakortteja jotka joudutaan myöskin aivan liian usein uusimaan ja yrittäjille etenkin pienille ja keskisuurille yrittäjille aivan turhia kuluja itse toivon että lupakorttiviidakkoa voidaan keventää arvoisa puhemies haluan sanoa muutaman asian myöskin asumisesta ja rakentamisesta mal sopimusten kehittäminen ja laajentaminen on avainasemassa siinä että koko suomea voidaan viedä eteenpäin mal sopimuksilla voimme saada kohtuuhintaista asuntotuotantoa lisää puurakentamista tulee edistää puurakentaminen on sinällään jo ilmastoteko sitten tärkeä asia mihin hallitus on kiinnittänyt huomiota tavoitteena on asunnottomuuden puolittaminen vaalikauden aikana aivan liian moni suomalainen on tälläkin hetkellä vailla asuntoa vahvistamme myös luonnon monimuotoisuutta ja vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelman metson rahoitusta lisätään nämä ovat hyviä panostuksia tulevaisuuteen lopuksi arvoisa puhemies haluan sanoa että kun puhutaan koko suomesta ja asumisen edellytyksistä koko suomessa niin silloin liikenneväylien on oltava kunnossa ja siihen kuuluvat myös toimivat ja toimintavarmat tietoliikenneyhteydet toivon että näihin panostetaan jatkossakin

pari verokommenttia esittämättä vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjetin verolakeihin kuuluu myös liikennepolttoaineiden valmisteveron korotus sen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden elokuun alusta tätä esitystä ei kylläkään ole vielä annettu eduskunnalle vaikka tässä salissa moni on puhunut ikään kuin se jo olisi annettu

liikennepolttoaineiden valmisteveron korotusta on arvosteltu ilmeisen vähäisellä tietopohjalla valmisteveron korotus kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla vastaa kuluttajahintaindeksin kehitystä ennusteen mukaan ansiotaso nousee selvästi siis ansiotaso nousee selvästi kuluttajahintoja rivakammin valmisteveron korotus olisikin ollut neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa jos se olisi toteutettu ansiotasoindeksin nousun mukaisena ansiot siis nousevat enemmän kuin polttoaineverot

koska muita liikennepolttoaineiden valmisteveron korotuksia ei ole tulossa korotus merkitsee neljän vuoden aikana yhteensä runsaan kuuden sentin suuruista bensiinin ja dieselöljyn valmisteveron korotusta litralta arvonlisäveroineen siis neljän vuoden aikana yhteensä runsaat kuusi senttiä se vastaa polttoaineen hinnan melko tavanomaista viikonvaihdevaihtelua tankkauspaikalla perinteisiä koeteltuja veroja tupakkaveroa ja virvoitusjuomaveroa esitetään korotettaviksi sen sijaan alkoholiveroa ei tällä kertaa korotettaisi kun seurataan viron veroratkaisujen vaikutusta kuluttajakäyttäytymiseen virvoitusjuomavero on ongelmallinen siltä osin se koskee luonnonmehuja marja ja hedelmämehuja hallitusohjelman mukaan selvitetään voitaisiinko marja ja hedelmämehut luonnonmehuina kokonaan vapauttaa virvoitusjuomaverosta valtiovarainministeriön vero osaston virkamiehet eivät ole tästä kovinkaan innostuneita ja ovat kohottaneet myös eun valtiontukimenettelyyn joutumisen perinteisen uhkakortin asiasta kehkeytynee eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostossa mielenkiintoinen käsittely ottaen huomioon että hallitusneuvotteluissa nykyiset hallituspuolueet olivat kovin yksimielisiä siitä että nämä luonnonmehut marja ja ja hedelmämehut pitäisi vapauttaa virvoitusjuomaverosta

arvoisa puhemies kuvitellaan että jalkani murtuu että en ehkä edes huomaa sitä lopulta ehkä läheisten kannustamana hakeudun lääkärin vastaanotolle lääkäri diagnosoi vaivan määrää hoidon leikkaus kipsaus kuntoutus kuvitellaan että tästä alkaisi temppurata leikkaavan kirurgin etsiminen ja kilpailutus erilaisten kipsimallien loputtomalta tuntuva sovittelu erilaisine sivuvaikutuksineen näin ei onneksi tapahdu suomalainen terveydenhoitojärjestelmä tunnistaa murtuneen jalan ja tyypillisesti hoitopolku on melko mutkaton apua saa nopeasti murtunut jalka hoidetaan kuntoon niin sen pitääkin mennä tilanne on kuitenkin toinen jos jalan sijaan murtuukin mieli sairastunut voi joutua kamppailemaan saadakseen apua ja odottamaan jonossa että hoidon ovet ylipäätään aukeavat hankala tukiviidakko lannistaa ja rahapula voi ajaa kokonaan pois hoidon ääreltä arvoisa puhemies joka toinen suomalainen kohtaa elämässään mielenterveyden häiriön opiskelijoilla yleisin lääkäriin hakeutumisen syy on mielenterveyteen liittyvät ongelmat kymmenkunta ihmistä jää työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen takia joka ikinen päivä mielenterveyden häiriöistä on tullut uusi suomalainen kansantauti siksi niihin tulee suhtautua samalla vakavuudella ja samalla häpeilemättömyydellä kuin vaikkapa diabetekseen mielenterveyspalveluita on siis parannettava mutta se ei vielä riitä toisin kuin murtuneen jalan kanssa suuressa osassa mielenterveysongelmia raskaampia palveluita välttämättä tarvittaisi jos kevyempää apua olisi saatavilla ajoissa aivan olennaista onkin tunnistaa orastavat merkit mielenterveyden ongelmista me seuraamme lasten ja nuorten pituutta painoa ja yleistä terveydentilaa säännöllisesti pitäisikö terveystarkastusten rinnalla puhua myös mielenterveystarkastuksista tarvitsemme uuden suunnan mielenterveyteen liittyvien ongelmien ratkomiseen ja ennaltaehkäisyyn mielenterveyden edistämisestä on tehtävä arkipäivää kouluissa päiväkodeissa neuvolassa ja työpaikoilla tässä onnistuminen on paitsi inhimillistä myös välttämätöntä työllisyystavoitteidemme saavuttamisessa tekeillä oleva mielenterveysstrategia viitoittaa tätä tietä arvoisa puhemies tänään vietetään maailman mielenterveyspäivää ja sen kunniaksi kysyn mistä tunnistaa mielenterveyskuntoutujan vastaus on tietenkin ei välttämättä mistään masennus ei näy naamasta kenen tahansa mieli voi murtua silti joskus saattaa unohtua että mielenterveysongelmat koskettavat jokaista suomalaista tavalla tai toisella että elämänsä aikana noin puolet suomalaisista kärsii mielenterveyden häiriöistä mutta vain noin puolet apua tarvitsevista saa asianmukaista tukea ja hoitoa tämä asia on saatava kuntoon se on taloudellisesti järkevää mutta ennen kaikkea se on oikein ja olen iloinen hallitus on tähän tarttunut

arvoisa puhemies olemme todella käyneet tällä viikolla kovin reipasta keskustelua hallitus ja oppositiopuolueiden välillä hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksestä me oppositiossa olemme ilmaisseet syvän huolemme siitä että hallitus on nyt käyttämässä rahaa jota ei ole vielä tienattu todella ensi vuonna kaksituhatta miljoonaa euroa lisää velkaa ollaan ottamassa kestämätön tie palvelut pitäisi rahoittaa lisäämällä työllisyyttä kyse ei ole siis siitä etteivätkö jotkin hallituksen lisäpanostukset olisi hyviä kyse on siitä miten ne tulisi rahoittaa yhtä kaikki minä haluan nostaa esille näistä hyvistä panostuksista perusopetuksen tasa arvorahan toivon todella että sitä käytetään vastuullisesti ja vaikuttavasti arvoisa puhemies joka kymmenes peruskoulun päättänyt yleensä poika ei osaa lukea ja kirjoittaa kunnolla peruskoulun päättäneiden tyttöjen keskiarvo on keskimäärin puoli arvosanaa korkeampi kuin poikien alkuvuonna syntyneiden tyttöjen ja loppuvuonna syntyneiden poikien välillä ero keskiarvossa on vielä suurempi peruskoulu ei siis toimi kaikille lapsille arkijärjellä tiedämme että vaikka kaksi lasta olisi yhtä vanhoja kehityksessä ja kypsyydessä saattaa olla suuria eroja tiukasti ikävuosiin sidottu alku ja perusopetus ei ota riittävästi huomioon näitä jo varhain ilmeneviä yksilöllisiä eroja tutkimusten mukaan loppuvuonna syntyneet pojat ovat heikossa asemassa paitsi koulussa myös vapaa ajalla kuten urheiluharrastuksissa terve järkikin sanoo ettei lapsia pitäisi ryhmitellä ikävuosien vaan kehitystason perusteella tutkimusnäyttö tukee koulun aloituksen lykkäämisen myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi tanskalaisissa tutkimuksissa havaittiin koulun aloituksen lykkäämisen vuodella vähentävän dramaattisesti tarkkaamattomuuden ja hyperaktiivisuuden esiintyvyyttä seitsemän vuotiaana suomessa adhd diagnosoituja lapsia on huomattavasti enemmän kuin tanskassa mallia voisi ottaa juurikin tanskasta jossa opetus sovitetaan paremmin lapsen kehitykseen ja kypsyyteen eikä niinkään ikävuosiin tanskassa noin viidennes pojista ja kymmenesosa tytöistä viivästyttää koulunaloitustaan valtaosa heistä on loppuvuonna syntyneitä lapsia se mikä tässä koulun aloituksen lykkäämisessä lykkääntyy voitetaan takaisin lapsen vahvempana itseluottamuksena ja motivaationa joustava koulunaloitus on onneksi kirjattu hallitusohjelmaan ja toivonkin että nyt tätä perusopetuksen tasa arvorahaa käytetään tämän joustavan koulunaloituksen kehittämiseksi miten tämä voitaisiin toteuttaa jotta koulunaloituksen lykkäämiseen suomessa liittyvästä häpeästä päästäisiin eroon ja jotta opetuksen joustoon riittäisi rahaa lapsen tulisi voida edetä joustavasti esiopetuksessa ja ensimmäisinä peruskouluvuosina kykyjensä ja valmiuksiensa mukaan vanhempien ja opettajien arvion perusteella nykyisin suomessa koulunaloituksen lykkääminen vaatii erillisen viranomaisratkaisun ja on prosessina turhan raskas vuosiluokkarajat siis tulisi kaataa ensimmäisinä vuosina ja opetusryhmät tulisi muodostaa nykyistä joustavammin kolmannelle luokalle siirryttäisiin siinä vaiheessa kun lapsen kyvyt taidot ja henkinen kypsyys ovat riittävällä tasolla tällaisesta joustavuudesta hyötyisivät sekä hitaammin että nopeammin oppivat lapset jokainen lapsi saisi onnistumisen kokemuksia joita uuden oppiminen oman kehitystason mukaan voi tarjota tässä luotaisiin vahvaa perustaa hyvälle itsetunnolle ja oppimishalulle kiitos